käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu asiasta päättyi viides toista kaksituhattayhdeksäntoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on jani mäkelä olli immosen kannattamana ehdottanut että lakiehdotukset hylätään lisäksi lauri ihalainen on hanna sarkkisen kannattamana tehnyt vastalauseen yksi mukaiset lausumaehdotukset yksi viiva kolme

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia nyt annetaan vastaus sanna marinin ynnä muuta välikysymykseen vanhusten hoidon tilasta valtioneuvoston vastauksen joka on kymmenen minuutin mittainen ja sanna marinin kymmenen minuutin mittaisen puheenvuoron jälkeen välikysymyskeskustelu käydään nopeatahtisena siten että ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään viisi minuuttia muut ennakolta varatut puheenvuorot käytetään ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä ja niiden pituus on enintään viisi minuuttia puhemiesneuvosto suosittaa että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi minuuttia lisäksi myönnän harkitsemassani järjestyksessä vastauspuheenvuoroja joiden pituus on yksi kaksi minuuttia nyt ensiksi valtioneuvoston vastaus ministeri saarikko olkaa hyvä

arvoisa puhemies meistä jokainen vanhenee toivomme että ollessamme vanhoja ja hauraita joku pitää meitä kädestä vie ulkoilmaan ja tarjoaa maittavaa ruokaa huolehtii lämmöllä kun omat voimamme ovat huvenneet kunniatehtävämme on huolehtia ikäihmisistämme hyvin olemme yhdessä tässä tehtävässä osittain epäonnistuneet ja vain yhdessä voimme nostaa vanhustenpalvelut sille tasolle jolle ne kuuluvat sosiaali ja terveyspalvelujemme käytännön toteutus ja eduskunnan säätämien lakien noudattaminen on kuntien vastuulla viime viikkojen keskustelu ikäihmisten hoivasta on hätkähdyttänyt suomalaisia ei vähiten meitä tässä salissa olevia jotka olemme vuosien mittaan olleet vaikuttamassa näihin palveluihin joko lainsäätäjänä tai kuntapäättäjänä viime vuosina tämän hallituksen aikana kuntien taloudellinen asema on vahvistunut ja mahdollisuudet hoitaa vanhuksia hyvin ovat parantuneet siitä huolimatta laiminlyönneiltä ei ole vältytty vanhuspalvelulain muutoksia vuodelta kaksituhattaseitsemäntoista on moitittu tässä keskustelussa heikennyksiksi käytännössä kunnille annettiin tuolloin mahdollisuus määritellä ikäihmisten palveluiden järjestämiseen tarvitsemansa erityisasiantuntemus tarpeidensa mukaisesti ole parempi ajatella että sama malli ei toimi kaikissa kunnissa erilaisissa olosuhteissa ja että joustavuus on ikäihmisten etu samassa yhteydessä vanhuspalvelulaista poistettiin määrittely vastuutyöntekijästä tämä poisto ei kuitenkaan kadottanut itse toimintoa sillä tilalle tuli sosiaalihuoltolain mukainen omatyöntekijä säädösmuutos purki näiden kahden lain päällekkäisyyden vanhuspalveluiden laatusuosituksen päivityksen yhteydessä hallitus sopi säilyttävänsä ei heikentävänsä ympärivuorokautisen hoivan ja piti sen vuoden kaksituhattakolmetoista suosituksen tasolla eli vähintään nolla pilkku asukasta kohden tuolloin mitoitusperusteita ja ja niiden seurantaa sekä valvontaa selkiytettiin myös laskennan pohjana on välitön aito ja suora asiakastyö sellaista ei tee talonmies arvoisa puhemies hallituksen mielestä lakiin ja suositukseen tehdyt muutokset ovat olleet itse asiassa perusteltuja emmekä pidä tarkoituksenmukaisena purkaa näitä tällä hallituskaudella henkilöstömitoituksessa on päästy sitä paitsi suositusten pohjalta jo hienosti ja hyvin varsin pitkälle keskimääräinen mitoitus kentällä on nolla pilkku kuusikymmentäviisi hoitajaa ei nolla pilkku viisi nyt hallitus käynnistää valmistelun joka pohjustaa hallitusneuvottelujen yhteydessä tehtäviä linjauksia ja vanhuspalvelulain uudistamista arvoisa puhemies välikysymys ja kaikki tämä tärkeä julkinen keskustelu on keskittynyt tehostetun palveluasumisen ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömitoitukseen emmehän ole unohtaneet arvoisat kollegat että kokonaisuus ja itse asiassa valtaosa ikäihmisistä asuu kotonaan joko yksin tai ikääntyneen kumppaninsa kanssa olemme tässä salissa yhdessä jo vuosia sitten sitoutuneet siihen että tavoitellaan ikäihmisten asumista kotonaan mahdollisimman pitkään ja tuetaan sitä hyvän vanhustenhoidon elinehto on jatkossakin alan houkuttelevuus työpaikkana ja opiskelualana tästä olemme yhdessä vastuussa ja muistutan hoitajat kaikissa niissä paikoissa joista julkinenkin keskustelu käy nyt kuumana tekevät arvokasta ja vaativaa työtä arvoisa puhemies mitoitusvaatimuksesta sen asettaminen nolla pilkku seitsemään hoitajaan yhtä asiakasta kohden merkitsee arviolta neljäätuhattakahtasataa uutta työntekijää ja lisää ympärivuorokautisen hoidon menoja arviolta kahdellasadalla miljoonalla eurolla välittömästi sekä väestön vanhetessa vielä lisää nämä vain väistämättöminä faktoina todetakseni tällaista määrää osaavaa henkilöstöä ei ole työmarkkinoilla juuri nyt meitä vielä odottamassa ja lisäksi suuri määrä lähihoitajia ja sairaanhoitajia on eläköitymässä tulevina vuosina ansaitusti pitkän työuran jälkeen me emme saa joutua sellaiseen tilanteeseen mitoituksesta keskusteltaessa että henkilöstöä siirrettäisiin ympärivuorokautiseen hoitoon kotihoidosta koska siirtäisimme vain ongelmia toisaalle on tärkeää huolehtia myös kotihoidon hyvästä tasosta osaavan ja riittävän henkilöstön rinnalle tarvitaan joka tapauksessa kaikkialla myös enemmän hoivatyötä tukevaa teknologiaa sitovan hoitajamitoituksen tuominen lakiin on valmisteltava huolella vaikutukset on arvioitava kunnolla kuntia on kuultava ja uudistuksen rahoitus varmistettava oikeuskanslerin arvion mukaan ikääntyneiden ihmisten asemaa tosiasiassa tehokkaasti parantavaan hoitajamitoitukseen vaadittava lainvalmistelu hallituksen esityksen pohjalta ei olisi mahdollista enää tällä vaalikaudella arvoisa puhemies viime perjantaina säätytalolla pidettiin monialainen työkokous jossa oli paikalla muun muassa julkisen ja yksityisen työnantajan työmarkkinajärjestöjen valvontaviranomaisen ministeriöiden ja kolmannen sektorin edustajia hyvässä yhteisymmärryksessä osallistujat sitoutuivat linjauksiin joilla edistetään laatua ja valvontaa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla lista kahdestakymmenestäviidestä sitoumuksesta ja suuntaviivasta on julkaistu tänään ei siinä kaikkia ongelmia ratkaista mutta yhteisen tahdon löytyminen on tärkeä viesti lista pitää sisällään muun muassa työnantajien sitoumuksen kirjata työsopimuksiin kannustuksen henkilöstön avoimuuteen ongelmiin puuttumisessa nollatoleranssin hoidettavien aliravitsemuksessa sekä lupauksen kehittää ikäihmisille ja heidän läheisilleen vuosittainen valtakunnallinen yhtenäinen palvelujen tyytyväisyyskysely arvoisa puhemies sote uudistus toisin kuin ehkä joskus tämän salin keskustelusta voisi päätellä antaa lisää mahdollisuuksia ongelmien ratkomiseen keskeisintä on vahva palveluiden järjestäjämaakunta joka pystyy huolehtimaan pieniä kuntia huomattavasti paremmin järjestämisvastuustaan palveluiden ohjauksesta ja kilpailuttamisesta sekä tuottajien valvonnasta sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislain ja valinnanvapauslain muutokset ja säännökset muodostavat kokonaisuuden jolla luodaan nykyistä paremmat ja vahvemmat mahdollisuudet ohjata jo olemassa olevaa monituottajamallia joka on nyt osa järjestelmää palveluntuottajalaki tuo yksityiset ja ja julkiset palvelut samanlaisen sääntelyn piiriin ja valinnanvapauslainsäädännön myötä palvelujen laatu korostuu ja ikäihminen saa läheistensä tukemana vapauden valita sopivan palvelun arvoisa puhemies yhteinen huolemme palveluista ei koske vain ikäihmisiä samantyyppistä keskustelua noussut esille esimerkiksi lastensuojelussa varhaiskasvatuksessa ja vammaispalveluissa yhteistä näille kaikille palveluille on niiden sisältöjen vahva lainsäädäntöperusta joka velvoittaa toimijoita monin tavoin huolehtimaan laadusta ja asiakkaan kuulemisesta näitä säännöksiä itse asiassa on tarkennettu monissa tuoreissa ja täällä vielä käsittelyssä olevissa laeissa esimerkkinä uusi varhaiskasvatuslaki joka tuli voimaan viime syksynä sen mukaan yksityinen varhaiskasvatuksen palveluntuottaja ei saa aloittaa toimintaansa tai tehdä siihen oleellisia muutoksia ennen kuin kunta on todennut vaatimusten täyttyvän lisäksi palveluntuottajalle voidaan määrätä seuraamuksia aina toiminnan keskeytysuhkaan asti arvoisa puhemies hankintalaki nostetaan monien ongelmien syyksi vaikka oikein käytettynä se on mainettaan parempi hankintalaissa on huomioitu sosiaali ja terveyspalveluiden erityispiirteet ja näitä hankittaessa on otettava huomioon palveluiden laatuun jatkuvuuteen ja saatavuuteen sekä eri käyttäjäryhmien erityisiin tarpeisiin liittyvät tekijät

on syytä muistaa että sillä säilyy aina vastuu kuntalaistensa palveluista arvoisa puhemies lopuksi vielä miten nykyiset tiedossamme olevat laiminlyönnit sitten ovat olleet mahdollisia me olemme olettaneet jokaisen myös kuntien tekevän oman työnsä lakien ja ohjeiden mukaisesti ja olemme luottaneet että palveluntuottajien omavalvonta toimii me olemme sellaisessa tilanteessa jossa tavallisesta poiketen jotkut valvontakohteet eivät ole riittävästi ja systemaattisesti reagoineet valvontaviranomaisen arvioihin ja ohjaukseen tältä osin tilanne sosiaalipalveluiden äärellä on toinen kuin vaikkapa terveydenhuollossa vaadittujen muutosten sijaan hoivapalveluissa tilanne onkin tietyissä paikoissa jatkunut tavalla joka ei ansaitse arvostustamme me emme anna yhteiskunnassamme sijaa ahneudelle emmekä välinpitämättömyydelle ikäihmisten oikeuksien vahvistamiseen on eduskunta myöntänyt lisämäärärahan jolla on juuri palkattu lisää kaksi vanhusten oikeuksien asiantuntijaa eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaan ja jotta arvoisa puhemies valvonta varmasti olisi paremmalla tolalla hallitus valmistautuu tuomaan eduskunnalle pikaisella aikataululla lisätalousarvioesityksen lisäresursseista ja voimavaroista valvontaviranomaiselle arvoisa puhemies mikään määrä valvontaa ei voi kuitenkaan koskaan korvata toiminnan eettistä ja moraalista kivijalkaa suomen tulee voida jatkossakin olla luottamusyhteiskunta jossa oikein toimiminen lakien noudattaminen ja inhimillisyys ovat lähtökohtia eivätkä perustu vain valvontaviranomaisen uhkaan

arvoisa puhemies

että heistä huolehditaan ihmisarvoisella tavalla suomea on rakennettava niin että tulevaisuus on parempi jokaiselle ihmiselle iästä taustasta tai varallisuudesta riippumatta sivistysvaltion merkki on se kuinka huolehdimme heikoimmista meidän vastuullamme on tehdä suomalaisten ikäihmisten vanhuudesta parempi ja turvallisempi kyse on poliittisesta tahdosta tänään selviää löytyykö tahtoa puheiden lisäksi myös tekoihin sdp ja muu oppositio on valmis tekemään hallitus arvoisa puhemies tänään me emme puhu desimaaleista emmekä lillukanvarsista me emme puhu rikkaruohoista tänään me puhumme ihmisistä omista vanhemmistamme ja isovanhemmistamme me puhumme välittämisestä ihmisarvosta ja huolenpidosta ja loppujen lopuksi hyvät edustajakollegat me puhumme arvovalinnoista joilla päätöksiä tehdään viime viikkojen vanhustenhoitoon liittyvät uutiset ovat järkyttäneet suomalaisia hyvin laajasti laiminlyönnit räikeimpänä esperi care yhtiön toiminta aiheuttavat suuttumusta pettymystä ja epävarmuutta ihmisten keskuudessa jokaisella suomalaisella on perheenjäsen sukulainen tai ystävä joka tällä hetkellä kysyy voiko tässä maassa vanheta turvallisesti millainen kohtalo minua ja läheistäni odottaa näitä kysymyksiä myös meidän kansanedustajien ja päättäjien on esitettävä itsellemme meidän on kysyttävä miten me voimme parantaa tilannetta miten me voimme taata jokaiselle turvallisen ja inhimillisen vanhuuden arvoisa puhemies pidän epäkunnioittavana tapaa jolla valtiovarainministeri orpo on vanhustenhoidosta puhunut lillukanvarsista ja desimaaleista puhuminen on loukkaavaa suomalaisia ikäihmisiä heidän omaisiaan ja kaikkia niitä vanhustenhoidon ammattilaisia kohtaan jotka huolehtivat ihmisistä pienellä palkalla kiireen ja kuormituksen keskellä vuonna kaksituhattakaksitoista ikäihmisten hoitoa haluttiin parantaa ja laadittiin historiallinen vanhuspalvelulaki silloinen peruspalveluministeri maria guzenina esitti että lakiin kirjataan nolla pilkku seitsemän työntekijän sitova mitoitus ympärivuorokautiseen hoitoon jo tuolloin tiedettiin että vanhustenhoidossa on monesti työn vaativuuteen nähden liian vähän hoitohenkilöstöä mitoitus jäi tuolloin kirjaamatta pääministeripuolue kokoomuksen vaatimuksesta viimeisen seitsemän vuoden aikana on tapahtunut paljon kun esperi caren törkeydet ja suomalaisten ikäihmisten epäinhimillinen kohtelu paljastuivat kaikki puolueet ilmoittivat kannattavansa hoitajamitoituksen kirjaamista lakiin kaikki puolueet paitsi kokoomus viikossa ehtii kuitenkin tapahtua paljon ja näyttääkin siltä että seitsemän vuoden vastustuksen jälkeen myös kokoomuksen silmät ovat vihdoin auenneet näin toivon vielä viime viikolla valtiovarainministeri orpo totesi ettei kokoomus kannata sitovaa henkilöstömitoitusta mutta eilen orpo kertoi että kokoomus on valmis sitovaan hoitajamitoitukseen ja totesi haluamme uuden vanhuspalvelulain ja haluamme että hoitajamitoitus sinne kirjataan

jo pitkään tiedossa olleet ongelmat nousivat entistä vahvemmin julkiseen keskusteluun myös vastuuministeri saarikko kutsui eri toimijat keskustelemaan asiasta pelkkä puhe ja lupaukset tilanteen parantamisesta eivät kuitenkaan enää riitä tarvitaan tekoja lainsäätäjän pitää käyttää lainsäädäntövaltaa kun suositukset osoittautuvat riittämättömiksi ja niitä on törkeällä tavalla rikottu kuten on käynyt ilmi lailla on varmistettava että ikäihmisten toteutuu ihmisarvoisella tavalla arvoisa puhemies esitämme että vanhusten ympärivuorokautisen hoidon henkilöstön vähimmäismitoituksesta säädetään sitovasti vähimmäistaso tarvitaan koska suosituksia ei ole noudatettu olemme tehneet koko opposition voimin asiasta lakialoitteen jonka ensimmäisenä allekirjoittajana toimii kansanedustaja maria guzenina mitoituksen ehdottomana lähtökohtana ovat aina asiakkaat tarpeineen mitoituksen taso tulee määritellä asiakkaiden fyysisen kognitiivisen psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ja palveluiden tarpeen pohjalta tilanteita joissa on lähtökohtaisesti oltava yli nolla pilkku seitsemän vähimmäismitoitusta korkeampi ovat esimerkiksi vaikeasti muistisairaiden ja saattohoidossa olevien henkilöiden hoito arvoisa puhemies olemme toistuvasti varoittaneet hallitusta sen ajaman markkinaperusteisen sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen riskeistä riskeistä ovat myös varoittaneet talousasiantuntija sosiaali ja terveysalan ammattilaiset ja valtiosääntöoppineet keskeiset ongelmat liittyvät palvelujen saatavuuteen ja hoitoon pääsyyn puutteelliseen rahoitukseen sosiaalihuollon asemaan toimijoiden määrän lisääntymiseen hoitoketjujen pirstoutumiseen ja valvonnan riittämättömyyteen myöskään yksityisten toimijoiden voitontavoittelua ei rajoitettaisi tai suitsittaisi

saumattomuus ja yhden luukun periaate tule toteutumaan esitetyllä mallilla on arvioitu että uudistukselle asetettu kolmen miljardin säästötavoite toteutetaan lopulta palveluiden laatua heikentämällä ja että kohde olisi nimenomaan sosiaalipalvelut valtiosääntöoikeuden asiantuntijat professorit tuomas ojanen ja juha lavapuro totesivat äskettäin että sote uudistuksen isoimmat ongelmat näyttäisivät liittyvän paljon palveluita tarvitsevien ihmisten asemaan ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen

turvallista ja inhimillistä tämä on mahdollista yksilöllisten tarpeita vastaavien asumismuotojen ja muun muassa kotihoidon avulla ketään ei kuitenkaan pidä pitää oman kotinsa panttivankina vaan ihmisille on taattava paikka ympärivuorokautisessa hoidossa silloin kun sille on tarve myös kotihoidon laatua on pystyttävä parantamaan arvoisa puhemies viimeisen kahden viikon aikana esiin nostetut ongelmat ovat koskeneet erityisesti kansainvälisten sijoittajien omistamia hoivakotiketjuja ongelmien taustalla on osaltaan suuryritysten toimintaan kuuluva voitontavoittelu ja tätä tehty karsimalla henkilöstön määrästä eli vanhusten ja sairaiden hoivasta vastuusta voi laistaa kun omistaja on kasvoton esimerkiksi esperin taustoja on selvitetty mutta meistä kukaan ei tiedä keitä ovat sen omistajat pääomasijoitusrahastoissa kasvoton voi keskittyä laskemaan tuottojaan ja vaatimaan johdolta lisää kun hänen ei tarvitse vastata vanhusten omaisille laiminlyönneistä pienessä yrityksessä tilanne on toinen ja moni paikallinen yrittäjä tekee työtään ihmisten hyvinvointi edellä olemme lukeneet myös pääomasijoittajien hallinnoimista sote yrityksistä jotka välttelevät veroja

suuryritykset saavat verovälttelystä kilpailuetua kun pienemmät hoivakodit maksavat veronsa normaalisti on luotu markkinoiden keskittymisen kierre jossa voitontavoittelun hyvätkin puolet katoavat tälle on tultava loppu tarvitaan vahvat pelisäännöt riittävästi hoitajia ja parempaa valvontaa aggressiivinen verosuunnittelu voidaan ja pitää saada kuriin on vastuutonta antaa voittojen karata verovapaasti ulkomaille kun ne kertyvät suomalaisten veronmaksajien ja hoivakodeissa asuvien kukkarosta arvoisa puhemies jokainen tässä salissa oleva tietää että hoitajamitoituksen kirjaamisella lakiin on eduskunnan ylivoimainen enemmistö sosiaali ja terveysvaliokunta ja eduskunta ehtivät käsitellä asian vielä näillä valtiopäivillä kyse on tahdosta nyt on aika näyttää ettemme kerta kaikkiaan hyväksy sitä että meidän vanhempiamme ja isovanhempiamme kohdellaan kaltoin ja että sillä tehdään bisnestä pelkät puheet eivät riitä nyt on aika näyttää myös tekojen muodossa että tämän asian kanssa tosissaan kyse on ihmisistä jotka ovat luoneet hyvinvointivaltion he ansaitsevat parempaa mikäli hallitus ei pysty tuomaan eduskuntaan esitystä jota enemmistö eduskunnasta haluaa ja tukee hallitus ei ansaitse eduskunnan luottamusta tässä asiassa ei ole kyse ideologiasta eikä hallitus oppositio asetelmasta tässä on kyse ihmisyydestä ja inhimillisyydestä sekä siitä mikä on oikein arvoisa puhemies hallitus ei ole valmis turvaamaan ikäihmisten hyvää hoitoa sitovalla hoitajamitoituksella ja on heikentänyt vanhustenhoidon ja valvonnan resursseja hallitus ei ole puuttunut hankintalain ongelmiin sosiaali ja terveyspalveluissa eikä hallitus ole varmistanut että sen esittämä sote uudistus turvaisi suomalaisten oikeuden suomalaisten oikeuden yhdenvertaisiin sosiaali ja terveyspalveluihin tämän vuoksi esitän että eduskunta toteaa että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta
seuraavaksi mennään

arvoisa puhemies

minua suututtaa olen toiminut pitkään vanhusten hoitajana ja hoitotyön johtajana niin suomessa kuin ulkomailla korostan hyvän henkilöstöjohtamisen ja eettisten periaatteiden merkitystä hoitotyön arjessa tiedän kokemuksesta että työntekijät niin julkisella kuin yksityisellä puolella sekä järjestöissä ovat osaavia ammattilaisia jotka tekevät vaativaa ja vastuullista hoiva ja hoitotyötä suurella sydämellä eivät ole syyllisiä ongelmiin päinvastoin on kiitettävä hoito ja hoivatyön tekijöitä jotka ovat tuoneet näitä puutteita päivänvaloon vastuu epäkohdista on vain ja ainoastaan näiden pörriäisten ylimmällä johdolla ja omistajilla kasvottomilla kapitalisteilla se ei riitä että toimitusjohtaja eroaa toiminnan on muututtava ja nopeasti arvoisa puhemies uskon että meiltä päättäjiltä puolestaan odotetaan nyt tekoja perhe ja peruspalveluministeri saarikko on tarttunut ongelmiin ripeästi ministeri saarikon viime perjantaina järjestämässä työkokouksessa sovittiin lista toimista joilla osaltaan parannetaan vanhusten hoitoa ja ja hoivaa on tärkeää että nuo toimet toteutetaan nyt päättäväisesti ministeri saarikko on myös ilmoittanut aloittavansa hoitajamitoitukseen liittyvän lainvalmistelun hyvä niin keskusta haluaa että hoitajamitoituksen kirjaamisesta lakiin sovitaan seuraavan hallituksen ohjelmassa

ikäihmiselle taataan vähintään yksi lämmin ateria päivässä tavoitteemme on myös parantaa edelleen omaishoidon ja omaishoitajien tilannetta lisäksi ehdotamme vanhusasiavaltuutetun tehtävän perustamista arvoisa puhemies tärkein vanhusten heidän läheistensä ja suomen arvoinen teko on kuitenkin että viemme yli kymmenen vuoden jahnaamisen jälkeen sote ja maakuntauudistuksen viimein maaliin uudistuksen toteuttaminen on välttämätöntä jotta tasa arvoiset palvelut voidaan turvata jokaiselle suomalaiselle myös tulevaisuudessa ja mikä tärkeintä maakunta ja sote uudistus laittaa stopin tälle vanhusten hoivan hallitsemattomalle kilpailutukselle

jää historiaan maakunnilla on pieniin kuntiin verrattuna paremmat edellytykset myös valvoa palvelujen laatua tehokkaamman valvonnan lisäksi on otettava käyttöön myös tuntuvat uhkasakot on kuitenkin väärin mustamaalata kaikki hoito ja hoiva alan yritykset etenkin pienissä yrityksissä omistaja on useimmiten itse tekemässä päivittäistä hoitotyötä ihmiset voivat luottaa siihen että hoidon laatu on hyvää ja sen on myös oltava muuten pienille yrityksille ei riitä asiakkaita jokaisella työpaikalla on myös sovittava toimintatavoista joita noudatetaan ongelmatilanteissa henkilöstöllä on oltava mahdollisuus ilmoittaa laiminlyönneistä ja epäeettisestä toiminnasta viranomaisille myös nimettömänä myös vanhusten läheisten kynnystä ilmoittaa ongelmista on madallettava arvoisa puhemies sdpn ja muun opposition välikysymyksessä vanhustenhoidon ongelmat pistetään surutta nykyisen hallituksen piikkiin uskon että juuri tällaista vaali ja puoluepolitikointia puoluepolitikointia ja vieläpä täysin vääristelevää sellaista ihmiset kaikkein vähiten odottavat näin vakavassa asiassa mikään puolue ei pysty pesemään tässä käsiään puhtaaksi ihmiset odottavat meiltä päättäjiltä ymmärrystä ja yhdessä tehtäviä päätöksiä joilla vanhusten hoitoa ja hoivaa parannetaan suomen arvoinen teko on että eduskuntavaalien läheisyydestä huolimatta pystymme yhteistyöhön ja parantamaan vanhustenhoidon tilaa kestävästi vanhukset tarvitsevat riittävän määrän hoitajia jotta arki on turvallista ja hoitajilla on aikaa vanhuksille

ja hoitotyö vaativat selkeän arvonnoston keskusta on tähän valmis

arvoisa puhemies ikäihmisiin kohdistuneet laiminlyönnit ovat järkyttäneet meitä kaikkia muiden ihmisten avun ja hoivan varassa olevien ihmisten perustarpeiden laiminlyöminen on epäinhimillistä ja tuomittavaa jokaisen vanhuksen on voitava luottaa siihen että hän saa laadukasta ja inhimillistä hoivaa siksi palvelurakenteemme ja hoitokulttuurimme on oltava sellainen ettei epäinhimilliselle kohtelulle anneta sijaa kokoomus vaatii että vanhusten palvelujen rakenteet toimintatavat valvonta ja henkilöstön määrä laitetaan kuntoon meille ei riitä henkilöstömitoituksen tarkistaminen nyt tarvitaan suurempi remontti suomeen tarvitaan kokoomuksen esittämä hoivatakuu joka tarkoittaa sitä että jokaiselle vanhukselle turvataan yksilöllisistä tarpeista lähtevät riittävät ja laadukkaat palvelut oikea aikaisesti

vanhuspalvelulain velvoittavuutta on siis lisättävä siksi kokoomus vaatii että hallituksen käynnistämä valmistelutyö arvioi vanhuspalvelulain kokonaisuuden ei vain mitoitusta ongelmia on sekä julkisissa että yksityisissä palveluissa ja kaikkiin epäkohtiin on suhtauduttava vakavasti samalla on muistettava että valtaosassa vanhustenhoidon yksiköistä tehdään hyvää ja arvokasta hoitotyötä sitoutuneesti ja suurella sydämellä tälläkin hetkellä arvoisa puhemies moni kunta ei nykyisellään selviä velvoitteistaan sosiaali ja terveyspalveluiden järjestäjänä ja tilanne on johtanut osaamattomiin kilpailutuksiin vanhustenhoidossa tapahtuneet laiminlyönnit ovat siitä valitettava osoitus hintoja on kilpailutuksissa poljettu laadun kustannuksella häviäjiä ovat tässä sekä ikäihmiset että liian tiukoille joutunut hoitohenkilökunta nykyinen sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämistapa on tullut tiensä päähän ja tarvitaan ja terveyspalvelujen uudistus ja nykyisiä kuntia laajemmat alueet järjestämään palvelut vanhuksilla ja omaisilla pitää olla mahdollisuus valita missä hoivapaikassa haluaa asua elämän viimeiset vuodet tämä pakottaa palveluntuottajat paremman laadun tavoitteluun arvoisa puhemies kokoomus vaatii että vanhuspalvelulaki arvioidaan uudelleen sen sisältöä tarkennetaan sen sitovuutta lisätään ja valvontaa tiukennetaan emme saa unohtaa myöskään sitä vanhusväestöä joka asuu kotona ja joka on kotiin tuotavien palveluiden tai omaishoidon tuen varassa kokoomus haluaa että vanhukset saavat yhdenvertaisesti tarvitsemansa hoivan riippumatta siitä asuvatko he kotona vai ympärivuorokautisessa hoivassa heitä kaikkia heitä kaikkia varten tarvitsemme lisää hoitajia arvoisa puhemies kokoomus haluaa että lakiin kirjoitetaan perusteet hoidettavien avuntarpeen huomioivalle hoitajamitoitukselle esitämmekin valtakunnallisen hoitoisuusmittarin käyttöönottoa ja velvoittavuutta lakiin valtakunnallisen hoitoisuusmittarin avulla huomioidaan vanhusten yksilöllisen hoivan hoidon ja kuntoutuksen tarve henkilöstön määrä ja osaaminen voidaan siten kohdentaa joustavasti hoidettavien hoidontarpeen ja muiden mitoitukseen vaikuttavien tekijöiden mukaan vanhuksillamme on myös oikeus luottaa siihen että hoitaja on ammattitaitoinen ja alalle soveltuva henkilökunnalla on oltava oikeus osaamisensa ylläpitoon ja kehittämiseen sekä hyvään johtamiseen ja työhyvinvointiin kokoomus haluaa että ikäihmisten toimintakyvyn säilyttäminen huomioidaan ennaltaehkäisevissä ja muissa yhteiskunnan palveluissa ja että varmistetaan kuntouttavat palvelut kaikissa palveluissa yhteistyössä omaisten ja järjestöjen kanssa arvoisa puhemies hyvä lainsäädäntö tarvitsee tuekseen myös vahvan valvonnan puhemies risikon aloitteesta kokoomus lisäsi tämän vuoden budjetissa eduskunnan oikeusasiamiehen voimavaroja oikeusasiamies toimivaltuuksineen edistää jatkossa kattavammin ikäihmisten oikeuksia ja etua vanhustenhuollossa ja muualla yhteiskunnassa niin ikään kuntien valvontaa sekä aluehallintovirastojen ja valviran suorittamaa valvontaa on tarpeen tehostaa sekä oikeusasiamies että valvontaviranomaiset tarvitsevat toimintansa vahvistamiseen asianmukaiset resurssit

arvoisa puhemies olemme todella tärkeän asian äärellä miten yhteiskuntamme kohtelee vanhuksiamme toivottavasti voimme olla samaa mieltä siitä että hyvinvointiyhteiskunnan kuuluu pitää huolta kaikkein heikoimmista viime käyty kiivastakin keskustelua siitä voiko hyvinvointipalveluita rakentaa markkinoiden varaan erään arvion mukaan hallitus on ollut liiaksi terveysjättien talutusnuorassa sosiaali ja terveyspalveluiden uudistamisessa kuulostaako opposition puheelta toki se kuulostaa opposition puheelta mutta kyseisen näkemyksen on esittänyt arvostettu ja kokenut valtiopäivänainen sirkka liisa anttila pääministeripuolue keskustasta vielä synkempi arvio kuuluu näin esperi on kertomus siitä miten käy kun markkinavoimat ottavat vallan palveluiden laatu heikkenee tilaaja joutuu hankkimaan lisää valvojia tehdään vääriä työvuorolistoja tahallaan käytetään siirtohintoja veron kiertämiseen maksetaan toimitusjohtajalle kymmenen miljoonaa liikevaihdon kasvattamisesta

mitoitukset ovat kohdillaan ja siinä viihtyvät niin vanhukset kuin hoitajat mutta tänään emme puhu meidän poliitikkojen tehtävä on nyt vihdoinkin löytää yhteinen tahtotila ja korjata vanhustenhuollon epäkohdat emme ole sivistysvaltio jos vanhuksia jää tänäänkin heitteille liian vähäisen henkilöstömitoituksen takia joko koteihinsa tai ympärivuorokautiseen hoivaan samalla kun heidän parissaan työskentelevät uupuvat liian raskaan työtaakan alle kun esperi caren entinen toimitusjohtaja kertoi yrityksensä ihmisoikeuksia polkevien laiminlyöntien syyksi sen että hiljaiset signaalit eivät olleet tavoittaneet häntä oli suomen kansan raivostunut reaktio täysin perusteltu

arvoisa puhemies me sosiaalidemokraatit kannatamme hoivapalveluiden kokonaisuudessa mallia jossa palveluita tuottavat julkisen puolen lisäksi järjestöt ja yritykset mutta pelisääntöjen täytyy olla kaikille selvät säännöt ja niiden valvonta ovat ihmisoikeuskysymys henkilöstömitoituksen sitominen lakiin ei aiheuta muutoksia niille toimijoille jotka ovat tehneet tähänkin asti laadukasta hoivaa mutta moraalittomilta rahanahneilta ja mustasydämisiltä se vie mahdollisuuden jatkaa pahan tekemistä oikeistopuolueiden hellimä ajatus yritysten omavalvonnan ja suositusten riittävyydestä on osoittautunut vääräksi ahneutta ei suitsita hyväntahtoisilla suosituksilla tämän ovat aivan liian monet vanhukset joutuneet viime elinvuosinaan tuntemaan nahoissaan kärsimyksenä ja pelkona

arvoisa puhemies ministeri orpo jos suomi jatkaa kokoomuksen jääräpäisesti kiinni pitämällä suositusten tiellä mikään ei muutu onko kokoomukselta jäänyt huomaamatta että jo nykyisellään vanhuspalvelulaki edellyttää huomioimaan vanhuksen hoitoisuuden henkilökunnan määrässä sanoja voi tulkita lukuja ei voi tulkita luvut ovat lukuja arvoisa puhemies puhemies hallitus on liiaksi terveysjättien talutusnuorassa esperi caren tapaus on vain yksi osoitus siitä että markkinavoimille pitää laittaa suitset kokoomuksen kanta sitoviin mitoituksiin on edelleen epäselvä ministeri saarikon puheenvuoron jälkeen nyt kyllä jäi keskustankin mielipide hyvin epäselväksi suomi tarvitsee uuden suunnan hyvä alku tähän on lakiin kirjattu mitoitus vanhusten sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä kannattaa edustaja marinin tekemää epäluottamuslausetta hallitukselle

voi tätä käsienpesua tätä jälkiviisautta tätä oman rinnan röyhistelyä tätä populismia jota täällä on harjoitettu näin sanoi pääministeri paavo lipponen marraskuussa kaksituhattakaksi lipposen ajatuksin voi tästäkin jatkaa te olette tehneet tästä vakavasta isänmaata koskevasta asiasta pelkän poliittisen pallottelukysymyksen te arvoisat demarit epäonnistuitte viime kaudella toteuttamaan sosiaali ja terveyspalveluiden uudistuksen eli te myös leikkasitte viime kaudella kuntien valtionosuuksia yhteensä miljardi euroa miljardi euroa näissä oloissa kunnat ovat kilpailuttaneet sosiaali ja terveyspalveluitaan kuntien ei tietenkään ole pakko ulkoistaa yhtään vanhusten hoitopaikkaa mutta ulkoistuspäätöksissä ovat olleet mukana kaikki puolueet arvoisat demarit miksi te vastustatte täällä salissa eduskunnassa palveluiden ulkoistamista mutta toteutatte sote palveluiden ulkoistamista kunnissa antti rinne halusi keväällä kaksituhattaviisitoista pitkäaikaistyöttömät hoitamaan vanhuksia vaikka sitten pakolla nyt demarit toivovat että kukaan ei enää muistaisi rinteen mallia joku vastuu pitäisi saada myös demareiden vaalipuheille kyllä sitä nyt huudetaan kun teillä ei ole vastuuta siniset turvaa punaiset tärvää arvoisa puhemies niin kuin sanoin kyllä sitä nyt huudetaan kun ei ole vastuuta arvoisa puhemies yksityisissä ja julkisissa hoivakodeissa menemme asiaan edustaja gustafsson on ollut pitkään järkyttäviä epäkohtia jotka siniset tuomitsevat täysin suomalainen vanhustenhoito on siirtynyt vanhanaikaisesta vuodeosastolla makaamisesta kohti kotihoitoa mutta vanhuus tuo mukanaan sairauksia ja kunnon heikkenemistä jolloin paras paikka voi olla ympärivuorokautinen hoitokoti tällä hetkellä hoivakodeissa on noin neljäkymmentätuhatta vanhusta ja tarve vain kaikki muistisairaat vanhukset eivät pärjää kotona kotipalvelun turvin jolloin oikeaksi vaihtoehdoksi tulee hoitokoti kun kuntien rahat viime hallituskaudella vähenivät ja tehtävät lisääntyivät tekivät kunnat sen minkä pystyivät kunnan vanhainkoti on lakkautettu ja hoivayritysten lobbarit kolkuttelevat ovella niinpä usea kunta on tarttunut yksityisen tuottajan tarjoukseen hankintalaki tarjoaa mahdollisuuden laatutekijöiden asettamiseen ehdottomaksi edellytykseksi jolloin niiden merkitys on ratkaiseva hankinnoissa ratkaisevaa on kuntien osaaminen määritellä laatu ja sen huomioon ottaminen palveluja ostettaessa laatua on korostettava vahvemmin arvoisa puhemies siniset vaativat inhimillisyyttä ja yhteiskuntamme heikompiosaisista puhutaan sitten lapsista vanhuksista tai vammaisista on totta että me päättäjät olemme luottaneet liikaa siihen että kaikki hoivantuottajat ymmärtävät kantaa vastuunsa sote uudistus tarvitaan nyt ei vasta seuraavan hallituskauden lopulla nykyisen kaltaiset laiminlyönnit ovat mahdollisia juuri siksi että kunnat eivät enää selviä velvoitteistaan maakunnat isoina toimijoina pystyvät kuntia paremmin kasvattamaan osaamistaan myös hankinnoissa arvoisa puhemies siniset esittävät hoitajamitoituksen nostamista nolla pilkku ja tekemään mitoituksesta lakisääteisen esitämme myös että hoitajamitoituksen noudattamatta jättämisen pitää olla rangaistavaa jos hoitajia ei ole tarpeeksi pitää siitä sakottaa tuntuvasti samalla on huolehdittava siitä että työvuoroissa on riittävästi hoitajia vanhusten hoidontarve nimittäin vaihtelee jopa päivittäin koko henkilöstön käsittävä mitoitus lakisääteisenäkään ei auta jos vuorossa ei ole yksinkertaisesti tarpeeksi henkilökuntaa osa vanhuksista on parempikuntoisia pienemmällä hoidon määrällä osa taas tarvitsee paljon hoitajia hoitajien tehtävä on hoitaa siivoojien siivota ja keittäjien keittää työn pitää olla hyvin johdettua ja johdon kuuluu olla nimenomaan työntekijöillä kiitos kuuluu edustaja lindtman olette varmasti samaa mieltä ahkerille hoitajille arvoisa puhemies mitä tulee hoitajamitoitukseen olisi siihen demareilla ollut mahdollisuus puuttua kaikkina niinä hallituskausina joita teille on kaksituhatta luvulla kertynyt miksi te tuotte eduskuntaan välikysymyksen johon teidän itse pitäisi vastata siniset kannattavat sote uudistusta ja sitovaa hoitajamitoitusta me haluamme edustaja arhinmäki että vanhustenhoiva järjestetään kestävästi ja laadukkaasti ne huutavat joilla

arvoisa puhemies olemme luottaneet liikaa hoitojätteihin luottamuksemme on petetty hyvä eduskunta nyt otetaan kontrolli peliin olemme kuulleet runsaasti järkyttäviä tietoja vanhustenhoidosta ja sen huonosta tilasta vanhempamme ja isovanhempamme on jätetty heitteille vanhuksemme odottavat tuntikausia hoitajaa vettä ruokaa tai joutuvat viettämään elämänsä viimeiset tunnit yksinäisyydessä kun ei ole ihmistä lähelle tätä perussuomalaiset eivät voi sallia olemme nyt kuulleet hallituspuolueiden edustajilta että voitaisiin kirjata lakiin eilen koko oppositio teki aloitteen hoitajamitoituksesta koska hallitus ei ole suostunut tuomaan asiasta esitystä toivottavasti niiden kansanedustajien jotka täällä istuvat tai jotka eivät ehkä ole paikalla mutta kuuntelevat nimet myös löytyvät sieltä lakialoitteesta on aivan turha lehdistössä sanoa että näin aion tehdä jos sitä nimeä ei sieltä löydy käännän katseeni muun muassa keskustan edustajiin ja äsken siniset ilmoittivat että he tukevat tätä eli nimiä paperiin ja vielä toteaisin keskustalle sen että viime syksynä esitimme vanhusasiamiestä ja ja toivottavasti teidän nimenne löytyi äänestyksestä hieman epäilen että jäimme yksin oppositiossa siihen nyt nyt on teillä omatunto herännyt sen suhteen

uutta ei tullut eikä hallitus aio tuodakaan mitään uutta vanhukset jäävät erilaisten suositusten ja hoitojättien hyvän tahdon varaan eiköhän se ole jo nähty että jos hyvä tahto ja raha ovat vastakkain raha voittaa perussuomalaiset vaativat että ikäihmiset saavat laadukkaat hoitopalvelut niiden turvaamiseksi on huolehdittava siis riittävästä hoitajamäärästä ja hoidon laadusta vaadimme että hoitajiin lasketaan vain varsinaiset hoitotyöntekijät kokonaan erikseen on muu tukihenkilökunta kuten keittäjät ja siivoojat mutta se että joku on turvattu vaatii myös hyvää valvontaa ja kunnon sanktiot esimerkiksi kymmenen prosentin osuus yrityksen liikevaihdosta jos laiminlyö näitä velvoitteita jotka on kirjoitettu lakiin olisi aika hyvä varmaan rupeaa tapahtumaan kun on kunnon sanktiot pöydässä sdptä korjaan sen verran että hoitajamitoitusta ei ole laskettu nolla pilkku neljään kuuntelin äskeistä puhetta mutta me toivomme että se nostettaisiin nolla pilkku seitsemään verovaroilla maksetut peruspalvelut on turvattava turvattava alistamatta niitä monikansallisten yritysten voitontavoittelulle jotta tällainen törkeä vanhusten hoivan kustannuksella tehtävä rahastus saadaan kuriin kuriin on meidän ryhmässämme tehty esitys siitä että asetettaisiin tuottokatto hillitsemään rahastusta meillähän on vastaavanlainen sähkönsiirtoyhtiöille voisimme miettiä sitä yhtenä keinona julkisuudessa on käyty myös keskustelua siitä mitä tämä maksaisi erilaisia lukuja heitellään täällä ristiin ja rastiin viime viikolla katsoin että keskusta oli teettänyt asiasta tästä oli ylellä uutinen laskelmia sosiaali ja terveysministeriössä ja niiden mukaan se olisi ollut viisikymmentäneljä miljoonaa ja olisi tuonut tuhatkuusisataa uutta työpaikkaa tänään onkin taas jo ihan uudet luvut kaikki vaihtuu päivittäin samaan aikaan valtio maksaa kunnille kotouttamiskorvauksia tämän vuoden talousarviossa yli kaksisataa miljoonaa ja vastaanottokeskusten toimintaan noin satakolmekymmentä miljoonaa se tekee muuten kolmesataaviisikymmentä miljoonaa hallituksella riittää rahaa siis tähän vastaanottokeskusbisnekseen ja turvapaikkaruljanssiin loputtomasti ja jopa laittomasti maassa olevien hoitamiseen mutta kun omat vanhuksemme huutavat hädissään mitään ei tapahdu ja jätetään tämä sitten ensi vaalikaudelle tällainen peli ei vetele omien vanhempiemme ja isovanhempiemme hyvinvoinnista tulee huolehtia tässä ja nyt kuten alussa sanoin hoitojätteihin on liikaa luotettu luottamus on petetty nyt kontrolli peliin tällainen hallitus joka ei toimi vaikka oppositio tekee kaikkensa ja käyttää nyt tässä järeintä asettaan eli ei ansaitse luottamusta asia on yritetty niin sanotusti haudata valuvaan hiekkaan ja on puhuttu siitä että asiat järjestellään sitten vaalien jälkeen miksei nyt ja pahiten sekoilee hallituspuolue kokoomus jonka ministeri orpo vaihtaa mielipidettä päivän välein edellä mainituin perustein perussuomalaiset katsovat ettei hallitus nauti eduskunnan luottamusta ja kannattavat edustaja marinin tekemää epäluottamuslausetta
kaikilla menee vähän yli viisi minuuttia mutta annetaan mennä tässä vaiheessa

arvoisa puhemies kun puhumme ikäihmisten hoivasta puhumme monelle suomalaiselle hyvin herkästä ja läheisestä aiheesta arvokas vanhuus on kaikille tärkeä asia vanhustenhuollossa työskentelee ammattiinsa intohimolla ja valtavalla tarmolla suuntautuvia ihmisiä he auttavat tekemään vanhuudesta hyvää ja ihmisarvoista silloinkin kun olemme monenlaisen avun tarpeessa nämä kaikki hoiva alan työntekijät niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla ansaitsevat kiitoksemme työstään monet hoiva alan työntekijöistä tietävät mitä on riittämättömyyden tunne kun aikaa ja käsipareja ei ole tarpeeksi tähän mitoitukseen me voimme täällä eduskunnassa vaikuttaa apua tarvitsevan vanhuksen näkökulmasta avun riittävyys on ihmisoikeuskysymys puhumme siitä sukupolvesta joka on käynyt läpi sodan raskaat koettelemukset osallistunut jälleenrakennukseen ja luonut suomalaisen hyvinvointivaltion oikeus odottaa että hyvinvointivaltio toimii kaikissa elämänvaiheissa erityisen tärkeää on että hyvinvointivaltio toimii niiden vanhusten kohdalla joiden puolesta kukaan ei ole puhumassa arvoisa puhemies vanhustenhuollon ympärille on joskus muodostunut pelon ilmapiiri asiakkaat omaiset ja henkilökunta eivät uskalla nostaa epäkohtia esille pelätessään kostoa tai rankaisutoimia asiakas tai omainen kohtelun heikkenemistä henkilökunta sanktioita työnantajalta tämä pelon ilmapiiri on murrettava vihreät esittävät valtakunnallisen hoivahälytysjärjestelmän luomista jonka kautta epäkohdista voi ilmoittaa valvovalle viranomaiselle turvallisesti siten että ilmoittajan henkilöllisyys jää vain viranomaisen tietoon tällä voisimme ohjata valvontaa puuttumaan epäkohtiin nopeammin tarvitaan myös vanhusasiainvaltuutettu joka voi itsenäisesti ottaa esille ongelmia ja kehittämistarpeita palveluissa

tarvitsemme myös lakitason uudistuksia kuten sitovan ja riittävän hoitajamitoituksen nyt on oikea aika päättää sitovasta hoitajamitoituksesta kun näin laaja enemmistö eduskunnassa sitä kannattaa arvoisa puhemies kaikissa palveluissa laadun merkitys kilpailutuksessa ja laadunvalvonta on merkityksellistä muuten palaamme huutolaisjärjestelmään jossa halvin tarjous voittaa laadusta piittaamatta puhdas voitontavoittelu ja vanhusten hoivapalveluiden järjestäminen sopivat huonosti yhteen tarvitaan parempaa kilpailutuksen osaamista niin että laatutekijöillä on suurempi painotus omavalvonnan lisäksi tarvitaan parempaa yhteiskunnan valvontaa jotta jo varhain voidaan puuttua epäkohtiin myös hoiva alalla olemme nähneet yhä lisääntyvää ketjuuntumista ja kansainvälisten pääomasijoittajien omistuksessa olevien hoivapalveluyritysten markkinaosuuden lisääntymistä tämä kehitys ei ole hyvä jos se syrjäyttää esimerkiksi osaavia paikallisia kolmannen sektorin toimijoita emme saa olla sinisilmäisiä ajatellen että pelkkä omavalvonta riittää tällaisessa tilanteessa arvoisa puhemies vanhustenhoivan murros on yksi esimerkki siitä mitä sosiaali ja terveysuudistuksen muutokset voivat tuoda tullessaan markkinat voivat olla hyvä renki mutta ne ovat huono isäntä emme tarvitse markkinamallia vaan yhteiskunnan kokonaisvastuuta ihmisten hoidosta ja hoivasta nyt esiin tulleiden ongelmien valossa olisi hallitukselta viisautta tehdä suunnanmuutos hyvinvointivaltion palveluiden kehittämisessä on keskiössä oltava ihminen ei markkinat arvoisa puhemies edellä esitetyin perustein vihreä eduskuntaryhmä yhtyy edustaja marinin hallitukselle esittämään epäluottamuslauseeseen

arvoisa puhemies vanhustenhuolto puhuttaa ja hyvä niin kukaan meistä ei voi väittää etteivätkö vanhustenhuollon ongelmat olisi olleet tiedossa pitkään uutisointi esperi caren tapaisista toimijoista on järkyttävää mutta vastaavista katastrofeista on kuultu ennenkin jos vain alan ammattilaisia olisi kuunneltu jos siis niitä esperi caren johdon mukaan hiljaisia viestejä olisi kuultu mutta niitä ei ole kuultu koska työntekijät on ensin uhkailemalla vaiennettu kohut johtavat usein selvityksiin suosituksiin ja hiljaisuuteen tähän meillä ei ole enää varaa nyt tarvitaan toimia lähes kaikki puolueet keskustaa ja sinisiä myöten kertoivat viime viikolla kannattavansa sitovan hoitajamitoituksen kirjaamista lakiin kokoomukselle ja valtiovarainministeri orpolle kysymys taas lillukanvarsista lillukanvarsia nämä desimaalit eivät todellakaan ole desimaalien takana on oikeita tärkeitä ihmisiä hoitavia käsiä ero suositusluonteisen nolla pilkku viisi hoitajaa per asiakas mitoituksen ja sitovan nolla pilkku seitsemän hoitajaa per asiakas mitoituksen välillä on merkittävä kaiken lisäksi te ministeri orpo peräsitte meiltä parlamentaarista yhteistyötä kun koko muu parlamentti on tästä asiasta jo harvinaisen yksimielinen ilmeisesti nyt jopa kokoomus on tunnustanut sitovan mitoituksen tarpeen mutta ette te edelleenkään ole valmiita kirjaamaan lakiin selvää lukua vähimmäismitoituksesta sitova hoitajamitoitus on saatava nyt lakiin mutta tämä ei yksin riitä olen saanut hoitajakollegoilta paljon viestejä alimiehityksestä kiireestä laiminlyödystä hoidosta ja siitä että hoitotyön ohella hoitajien odotetaan olevan myös siivoojia ruoanlaittajia ja talonmiehiä

tulisi lisää valinnanvapaus palvelisi esperi caren tapaisia toimijoita joiden epäeettisen bisnesmallin markkinat paisuisivat tarvitaan myös lisäresursseja ja tarkastuskäyntejä yksiköihin pitää voida tehdä ennalta ilmoittamatta hallituksen populistiset norminpurkutalkoot ovat siirtäneet valvontaa yritysten itsensä vastuulle omavalvonta ei toimi kun henkilöstö joutuu ilmoittamaan ensin ongelmista työnantajalle ja riskeeraamaan oman asemansa tietämättä otetaanko ongelmia edes vakavasti kuten oikeuskansleri pöysti viimeksi eilen painotti omavalvonta ei voi korvata viranomaisvalvontaa arvoisa puhemies vanhustenhoidon laadun parantamisessa puhutaan myös rahasta leikkausten sijaan tarvitaan panostuksia korkein kuultu arvio hoitajamitoituksen korotuksen hinnasta on kaksisataaviisikymmentä miljoonaa euroa yhteiskuntapolitiikan professori teppo kröger arvioi että vanhuspalveluiden tason nostamiseksi muiden muiden pohjoismaiden tasolle tarvitaan miljardi euroa talous on politiikkaa ja politiikka on arvoja arvot ratkaisevat kevennetäänkö verotusta vai satsataanko vanhustemme hyvinvointiin rakennetaanko miljardiluokan kustannukset aiheuttava yritysten voitontavoittelua edistävä markkina sote vai turvataanko laadukkaat palvelut ja inhimillinen vanhuus kaikille halutaanko lisää esperöintiä vai laadukasta hoivaa kaikille ei harvoille arvoisa puhemies kannatan edustaja marinin tekemää epäluottamusesitystä

ärade talman arvoisa puhemies suomi on viime aikoina pärjännyt hyvin kansainvälisissä onnellisuutta ja elämänlaatua mittaavissa vertailuissa ylpeyteen ja tyytyväisyyteen olisi aihetta yhteiskunnan kehittämistä tähän suuntaan tulee jatkaa tätä taustaa vasten vanhusten hoidossa havaitut puutteet ovat isku vasten kasvoja monien vanhusten turvallisuudentunne on horjunut näin ei saa olla jos haluamme olla sivistynyt yhteiskunta vanhusten hoidossa ilmenneet epäkohdat on selvitettävä perusteellisesti ruotsalainen eduskuntaryhmä ja rkp tukevat mahdollisuutta tehdä omia valintoja myös vanhustenhoidossa vanhukselle on kuitenkin tärkeintä että hän saa tarvitsemaansa hoivaa omalla paikkakunnallaan

arvoisa puhemies suomessa työskentelee tällä hetkellä reilut kaksikymmentä ihmistä vanhustenhuollon laadun valvonnan kanssa suurin osa näistä työskentelee aluehallintovirastoissa nostin tämän asian esille viime viikolla kyselytunnilla tämän jälkeen selvisi että valvirassa jossa hoidetaan valtakunnallista valvontaa on vain yksi henkilö joka työskentelee vanhustenhuollon valvonnan parissa toistan vain yksi ihminen tämä on täysin kestämätöntä tämä asia täytyy korjata siksi kysyn vielä kerran tarkistaakseni onko hallitus välittömästi valmis antamaan lisätalousarvion jolla lisätään valvonnan resursseja haluan myös tässä yhteydessä selvästi sanoa että sote ja maakuntamallilla ei resurssikysymystä ratkaista päinvastoin hallituksen sote uudistuksen lähtökohtana on omavalvonnan lisääminen siinä huijaa jo itseään jos uskoo ongelmien ratkeavan ainoastaan omavalvonnan lisäämisellä thln tilastojen mukaan viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana yksityisten hoivayritysten ja järjestöjen osuus palveluista on kasvanut vajaasta kahdestakymmenestäviidestä prosentista reiluun neljäänkymmeneenviiteen prosenttiin

peiliin katsomisen paikka sote ja maakuntauudistus on luonut ennennäkemätöntä epävarmuutta kuntakenttään kuntapäättäjät ovat halunneet turvata saatavuuden ja kuunnelleet isojen yksityisten hoivayhtiöitten kutsuhuutoja hallituksen maakuntamallin tarjoaman epävarman kolmivuotisen vuokrasopimuksen sijaan kuntapäättäjät ovat päättäneet myydä kuntien kiinteistöt tehneet pitkän vuokrasopimuksen ja saaneet rahaa kunnan kassaan

arvoisa puhemies rkpn eduskuntaryhmä kannattaa edustaja marinin esittämää epäluottamuslausetta

arvoisa rouva puhemies vanhustenhoidon tilanne on ollut huolestuttava jo pitkään ja paikoin katastrofaalinen tilanne on häpeällistä ikäihmiset ovat tehneet suuren työn yhteiskuntamme ja hyvinvointimme eteen meidän tehtävämme on turvata heille inhimillinen turvallinen ja arvokas vanhuus me kristillisdemokraatit olemme säännöllisesti nostaneet esille huolemme vanhustenhoidon riittämättömistä resursseista hoidossa ilmenevistä puutteista sekä vaatineet toimia tilanteen korjaamiseksi toivottavasti viimeistään nyt tämä huoli otetaan vakavasti ja konkreettisiin toimiin tartutaan viiveettä arvoisa puhemies ikäihmisten määrän voimakkaasti kasvaessa vanhustenhoitoon tarvitaan merkittäviä panostuksia toistaiseksi palvelujen määrää ja ja laatua ei ole onnistuttu lisäämään muutoksen ja tarpeen mukaisesti ikäihmisten kuntoutusta ennaltaehkäisevää ja toimintakykyä parantavaa tai sitä ylläpitävää kuntouttavaa otetta on aivan liian vähän

liian sattumanvaraista ongelmat niin laitoksissa kuin kotihoidossa johtuvat keskeisesti liian pienestä hoitajamitoituksesta suomessa hoitajien määrä suhteessa hoidettavien määrään on pohjoismaiden pienimpiä vanhustenhoidon parantaminen edellyttää yksinkertaisesti lisää hoitavia käsiä esitimme vaihtoehtobudjetissamme rahoitusta tuhannen uuden hoitajan palkkaamiseen tilanteen nopeaksi lievittämiseksi

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä pitää tärkeänä että hoitajamitoituksen vähimmäismääräksi lakiin kirjataan nolla pilkku seitsemän hoitajaa yhtä hoidettavaa kohti tämä ei kuitenkaan yksistään riitä vaan tarvittavassa hoitajamitoituksessa on oltava velvollisuus ottaa huomioon potilaiden hoitoisuus ja muut tekijät jotka edellyttävät minimivaatimusta isompaa hoitajamäärää vastaavasti kuntien tekemään kilpailutukseen ja sen toteutukseen tarvitaan osaamista ja tunnollisuutta hyvän hoitotason takaamiseksi arvoisa puhemies kd eduskuntaryhmä esittää myös suuren huolen laitoksissa ja kotihoidossa olevien hoitajien jaksamisesta työmäärä ja työn henkinen kuormitus ovat viime vuosina lisääntyneet minkä vuoksi työntekijöiden hyvinvointiin ja jaksamiseen on kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota samalla myös omaishoitajien työtä tulee tukea paremmin vanhustenhoidon valvonta ontuu myös pahasti yksi syy ongelmiin on omavalvonnan puutteellisuus todella huolestuttavaa on että hallituksen sote esityksessä omavalvonnalle annetaan aiempaakin keskeisempi rooli myöskään kaupunkien ja kuntien toimesta valvonta ei kaikkialla ole ollut riittävää ja resurssipula näkyy myös valviran ja avin työssä vanhustenhoidossa tapahtuneisiin laiminlyönteihin ei ole pystytty riittävän tehokkaasti puuttumaan jatkossa laiminlyönnit tulee selvästi ja tiukasti sanktioida valvonnan tehostamiseksi kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä pitää tärkeänä myös vanhusasiainvaltuutetun viran perustamista asian vauhdittamiseksi keräsimme aktiivisesti nimiä kd naisten vireille panemaan kansalaisaloitteeseen asiasta tehtiin myös toimenpidealoite

kuntien vastuulla vaikuttavat valtionosuuksiin tehdyt leikkaukset väistämättä kuntien mahdollisuuksiin vastata kasvavaan hoitotarpeeseen vastaavasti lainsäädännön tasolla on tällä hallituskaudella tehty vanhustenhoitoon merkittäviä heikennyksiä vanhuspalvelulain heikennykset ovat yksi räikeä esimerkki tästä laista poistettiin luettelo minimivaatimuksista aloista joiden erityisasiantuntemusta vanhuspalvelujen järjestämistä varten on vähintäänkin oltava käytössä myös oman vastuutyöntekijän nimeämisen velvoite poistettiin vastuutyöntekijän tehtävänä oli nimenomaan seurata iäkkään henkilön palvelusuunnitelman toteutumista ja palvelutarpeen muutoksia ja auttaa ja neuvoa ikäihmistä palveluihin liittyvissä asioissa

asemassa oleviin vanhuksiin eikä se ole tarttunut vanhustenhoidossa selkeästi ilmeneviin puutteisiin edellä olevan perusteella eduskuntaryhmä kannattaa tehtyä ehdotusta epäluottamuslauseen antamisesta hallitukselle kiitoksia nyt on kaikki ryhmäpuheenvuorot kuultu nyt sitten ministerit olkaa hyvä kumpi aloittaa otetaan pääministerin sijainen orpo kolme minuuttia riittääkö viisi minuuttia selvä ja sitten ministeri saarikko viisi minuuttia arvoisa rouva puhemies vanhusten palveluista on suomessa iso huoli ja minä todellakin ymmärrän sen jokainen tarvitsee suomessa jokaisen on voitava luottaa siihen että kun vanhenee juuri hänestä pidetään huolta meillä jokaisella on läheisiä omaisia kautta me elämme mukana siinä todellisuudessa ja huolehdimme ja kannamme huolta meidän tehtävämme on tehdä kaikkemme jotta suomessa voi luottaa siihen että kun vanhenee pidetään huolta tai läheisestä pidetään huolta

sadoissatuhansissa puhuttaville ihmisille jotka tekevät tätä työtä olen itse nähnyt läheltä omaisen pitkäaikaissairauden hoidossa miten sekä yksityisellä että julkisella sektorilla ihmiset tekevät tätä lähimmäisenrakkauden työtä tosissaan ja antaumuksella raskasta työtä vaikeissa olosuhteissa annetaan heille kaikille siitä suuri arvo se ei ole lillukanvarsi mitä työtä he he tekevät se on tämän yhteiskunnan syvintä hyvinvointia ja ja sen ydintä viime viikkoina on tullut esille väärinkäytöksiä vanhusten palveluissa koko hallituksen puolesta haluan sanoa että on sietämätöntä että jos verovaroin saa tehtäväkseen hoitaa meidän vanhusten palveluita niin laiminlyö ne jättää vanhukset heitteille ja pyrkii tekemään voittoa sillä että on palkattu tekemään sitä pitää valvoa se pitää sanktioida pitää ottaa rahat pois tai toimilupa pois jos ei homma muutu tämä asia pitää laittaa kuntoon siksi oikeusministeriössä on lähdetty selvittämään lainsäädäntöpohjaa miten sanktiointia vahvistetaan arvoisa puhemies nykyisellään kunnat ovat vastuussa vanhusten palveluista kunnilla on lakisääteinen tehtävä järjestää palvelut valitettavasti kunnat ovat epäonnistuneet tässä tehtävässä kunnat ovat liian heikkoja vähän osaamista liian vähän kykyä nykyisessä järjestelmässä vastustaa sitä että kunnat ajautuvat ulkoistamaan palveluitaan mitä niin kuin täällä on todettu on tehty useissa useissa suomen kunnissa kaikkien täällä olevien puolueiden toimesta myös arvon sosiaalidemokraattien hyväksynnällä siksi me tarvitsemme sote uudistuksen vahvat järjestäjät joilla on voimaa ja osaamista tehdä ostopalveluja valvoa tehdä hyvää hankintaa pitää huolta

uskaltaako joku sanoa että nykyjärjestelmä on hyvä siksi meidän pitää saada sote lait maaliin arvoisa puhemies on hieno asia kaikilla puolueilla on nyt tahtotila parantaa vanhustenhuoltoa tämä yhteisymmärrys on hyvä lähtökohta päästä tässä asiassa eteenpäin kaikilla puolueilla on sama tavoite hyvät palvelut vanhuksille ja uskallan sanoa että kaikilla on sama tavoite lisää hoitajia meidän vanhustenpalveluihin kaikki puolueet ovat siitä että tähän tavoitteeseen pääsemiseksi vanhuspalvelulakia on tiukennettava ja kun vanhuspalvelulakia tiukennetaan sinne pitää kirjata mitoitus hoitohenkilöstöstä mutta sen pitää perustua todelliseen hoidontarpeeseen minun mielestäni on erinomaista että nyt hallitus on päättänyt käynnistää koska enää ei tämä hallitus ehdi sitä lakia säätämään ja teidän aloitteenne ei sitä riitä tekemään perusteellisen selvityksen jonka pohjalta seuraava hallitus ketä siinä onkaan voi hallitusohjelmaneuvotteluissa sopia uudesta vanhuspalvelulaista sen parhaan mahdollisen nykyaikaisen tavan millä määritellään hoitajien tarve se on mahdollista tänä päivänä sitä tehdään kentällä sitä on tehty vuosia erikoissairaanhoidossa ja sitä tehdään vanhuspalveluissa potilaskohtaisesti pystytään määrittelemään hoidontarve ja laskemaan se osastokohtaisesti hyvät ystävät tämä on mahdollista tehdään järkevä laki siis tehdään huolellinen valmistelu ja sen pohjalta päädymme parhaaseen mahdolliseen ratkaisuun tästä on erilaisia mielipiteitä ja se on normaalia mutta suuresta kokonaisuudesta olemme samaa mieltä meidän pitää kehittää omaishoitoa meidän pitää kiinnittää huomiota erityisesti aivan äärettömän tärkeisiin kotipalveluihin meidän täytyy varmistaa sanktiot ja valvonta vielä arvoisa puhemies viimeiseksi voi kunpa yksi luku mutta se ei ratkaise kotipalveluongelmaa jos me säädämme nolla pilkku seitsemän se tarkoittaa yli neljäätuhatta hoitajaa heti meillä ei ole sitä sosiaalidemokraatitkaan eivät tienneet mistä nämä hoitajat löytyvät jos se on velvoittavaa on iso pelko minulla että nämä hoitajat ovat pois kotipalveluista tärkeistä kotipalveluista tehdään siis järkeviä ratkaisuja lisäksi valtiovarainministeriön viimeisen laskelman mukaan tämä maksaisi noin kolmesataa miljoonaa euroa meidän täytyy myöskin miettiä miten me käytämme nuo rahat parhaalla mahdollisella tavalla meidän tärkeiden vanhuksiemme hyväksi

puheenvuoroista ja myöskin osassa niistä esitetyistä konkreettisista toimintaehdotuksista yritän omassa lyhyessä vastauspuheenvuorossani ohi tämän hoitajamitoitusväittelyn ja puolin ja toisin tapahtuneen syyttelyn ehkä hahmotella kuvaa miltä suomalaisten ikääntyneiden elämä tästä eteenpäin näyttää ja miltä suomi näyttää tämän vuoksi kymmenen vuoden päästä suomessa on yli seitsemänkymmentäviisi vuotiaita eli heitä joita vanhuspalvelulakikin koskee kolmesataatuhatta ihmistä enemmän kuin tänään me tiedämme että kahdenkymmenen vuoden päästä me joudumme joka tapauksessa tällä menolla käyttämään kaksinkertaisen määrän yhteisiä varojamme ikäihmisten hoivaan ei ole siis yhdentekevää millaisia valintoja teemme nyt ja tästä eteenpäin lähivuosina haluan myöskin korjata faktan jonka puheenvuorossaan edustaja guzenina esitti ei tämä hallitus ole muuttanut laatusuosituksen nolla pilkku neljään niin kuin te väititte meidän esityksemme on sama kuin teidän hallituskaudellanne ollut nolla pilkku viisi selvää on se että on hienoa että valtaosassa paikoista siihen on pystytty vastaamaan mutta yksikin paikka joka ei täytä tuota ei toimi riittävällä arvokkuudella ja tavalla jolla haluamme ikäihmisiä hoidettavan me tiedämme että tänä päivänä ikäihmisten neljällekymmenelleviidelletuhannelle ihmiselle me tulemme tarvitsemaan joka tapauksessa lisää hoitajia eikä ole yhdentekevää missä ja miten he työtään tekevät on aivan oleellista keskustella myös siitä ettemme voi jättää ikääntyvän suomen asioita vain sen varaan että lähihoitajat ja sairaanhoitajat ratkovat tämän meidän on käytävä tarkasti läpi tulevaisuuskuvaa siitä millaisia hoivakodit ovat ketkä siellä työskentelevät mikä on tässä kyljessä mainiten vapaaehtoisuuden rooli mikä on avustavien työntekijöiden rooli meidän on ratkottava nämä seikat sen lisäksi että kaikki täällä pidämme riittävän henkilöstön takaamista ensisijaisen tärkeänä ja puolueet ovat painokkaasti kertoneet kantansa henkilöstömitoitukseen niin mielelläni kuin täältä esittelisin helpot ratkaisut sille että hoidetaan asia kuten oppositio esittää mutta vielä kertaalleen aika tarkasti virkakunnan kanssa asiaa läpi käytyäni totean että on aika vaikeaa toteuttaa näin mittava muutos vaiheessa jossa eduskunnan työtä on jäljellä viitisen viikkoa laskelmieni mukaan sosiaali ja terveysvaliokunnalla ainakin noin kaksikymmentä esitystä vielä käsittelemättä ja sote mietintö viimeistelemättä eduskunnan salikäsittelyä varten viittaan tällä myös siihen että me tarvitsemme selkeät vaikutusarviot siitä mitä esitys tulisi maksamaan ja miten kestävästi saamme hoitohenkilöstöä järjestettyä tuon mitoituksen tarvitseman verran olen muuten paljon miettinyt hyvät kollegat tämä salikeskustelu kuulostaa sellaisten ihmisten mielessä jotka vaikkapa peruskoulunsa päättävinä pohtivat alavalintoja kannammeko yhteistä vastuuta siitä houkutteleeko hoitoala tällaisen kuvan jälkeen minkä alasta maalaamme siitä huolimatta että me kaikki tiedämme että onneksi myös hyvää hoitoa ja hoivaa kentällä tapahtuu rohkaisen teitä myös miettimään ja meitä kaikkia yhdessä mitä muita asumisen ja hoivan muotoja voisimme järjestää kuin tämän kategorisen jaon kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen välille joka muuten alun perin tarkoitettiin kodinomaiseksi hoidoksi ei laitokseksi miten turvaamme omaishoidon perhehoidon ja muut yhteisölliset asumisratkaisut vastaukset eivät ehkä ole yhtä helppoja heittää kuin yksittäiset luvut jotka nekin ovat kaiken perusta ja pohja henkilöstön jaksaminen mutta me tarvitsemme myös isomman näyn siitä miten ikääntyvä maa hoitaa asioitaan itse asiassa koko euroopan pilottina kun maamme kaikkein nopeimmin koko maanosassamme vanhenee

edustaja lindtman minä kuulin kun huusitte välihuutona että markkinamalli on hallitukselle tärkein edustaja lindtman tiedättekö että kaikki tämä josta te puhutte tänään yksityisen palveluntuottajan ongelmina ja jota minä pidän ahneutena ja moraalittomana aivan varmasti kuten tekin tapahtuu nykyjärjestelmän puitteissa se tapahtuu nykyisten kuntien vastuulla nykyisen soten maisemassa ja juuri siksi me tarvitsemme uudet vahvemmat rakenteet jotta tämä kuvaamani iso ratkaisu ikääntyneiden arvokkaasta suomesta voidaan todella kyetä ratkaisemaan hoitajamitoitus osana sitä mutta paljon paljon isompi kuva odottaa odottaa meiltä vastauksia tämän kansakunnan parlamentilta
no niin ja sitten mennään debattiin ensimmäiset debattipuheenvuorot saavat esittäjät sen jälkeen sitten nämä meidän pienemmät ryhmät debatin siis aloittaa edustaja heikkinen arvoisa rouva
puhemies olen aiemmin elämässäni tehnyt pitkään töitä vanhustenhoidossa ja minua todella suututtaa nämä salin vasemmalta ja oikealta laidalta julkisuudessa käytetyt puheenvuorot joissa pienellä palkalla vaativaa ja vastuullista työtä tekevistä ihmisistä puhutaan joinain desimaaleina jokaisella vanhuksella on oikeus inhimilliseen ja hyvään hoitoon ja hoivaan se ei kuitenkaan toteudu ilman että vanhuksilla on riittävästi hoitajia meidän päättäjien on huolehtia siitä että hoiva ja hoitotyölle on riittävät voimavarat sekä vanhusten että hoitotyöntekijöitten kannalta ja nyt näin ei ole ministeri saarikko on aloittanut valmistelun hoitajamitoituksen kirjaamisesta lakiin lämmin kiitos siitä epäselvää on kuitenkin ministeri orpon puheenvuoronkin jälkeen mikä on kokoomuksen kanta kertokaa se meille myös sote ja maakuntauudistus vaikuttaa suoraan työntekijöihin epävarmuus on saatava päättymään haluaako sdp ja muu oppositio edustaja marin työntekijöitten epävarmuuden jatkuvan vai oletteko vihdoin valmiita toimimaan vastuullisesti

minuutti ja pidetään minuutista kiinni
arvoisa puhemies olen tehnyt vuosia töitä päivystyksessä ja nähnyt sen kotihoidon tilanteen jatkuvan hankaloitumisen ja nähnyt niitä tuhansia vanhuksia jotka tulevat sinne päivystykseen ja ovat huonokuntoisia monisairaita ja heitä hoidetaan vahvalla kotihoidon tuella ja sen takia tuntuukin nyt pöyristyttävältä että täällä puhutaan yhdestä mitoituksesta meillä on yli viisikymmentätuhatta vanhusta kotihoidossa tällä hetkellä molemmat ovat tärkeitä sekä ne kotihoidossa hoidettavat että ympärivuorokautisessa hoidossa hoidettavat meidän täytyy katsoa tämä kokonaisuus huolta kaikista ja sen takia meidän pitää päivittää vanhuspalvelulaki ja tehdä sen mukaisesti sitten muutokset tarvittaessa mitoitukseen jos on tarpeen mutta se pitää ensin päivittää ja arvioida mitä muutoksia tarvitsee tehdä

arvoisa puhemies ministeri saarikko eikö pidä paikkaansa että hallitusohjelmaan oli kirjattu että tehostetussa palveluasumisessa ja vanhainkodeissa henkilöstön ehdoton vähimmäismäärä laskisi nolla pilkku neljästä nolla pilkku viiteen kun se oli aiemmin nolla pilkku viisi ei vaan siis tarkoitan että tälle välille että se laskettaisiin niin että se voisi olla nolla viiden välillä kun se oli nolla pilkku viidennen tämän te kirjasitte tämän te kirjasitte ja tähän minä viittasin minä viittasin tähän minun ei tarvitse puolustella sitä että te veditte sen pois koska se oli opposition ja kansalaisten ansiota koska silloin ihmiset lähtivät barrikadeille te muistatte hyvin tämän tapahtuman älkää vääristelkö mitä minä sanoin minä luen suoraan teidän hallitusohjelmaanne

ensimmäinen askel jolla voidaan suitsia näiden monikansallisten yritysten

puhemies sosialisti vie sekä ajan että rahat tässä se nähdään arvoisa puhemies poliittista pallottelupeliä niin kuin sanoin poliittista pallottelupeliä te demarit teette välikysymyksen johon teidän itse olisi pitänyt olla vastaamassa kunnissa te ulkoistatte sote palvelut ja täällä te ulkoistatte vastuun vanhustenhoito ei ole sinisille mikään ideologinen kysymys vaan käytännönläheisesti ratkaistava asia on tärkeää että tällainen epäinhimillinen kohtelu mitä nyt on tullut julki kitketään pois tästä yhteiskunnasta samaan aikaan täytyy muistaa että suurin osa sekä hoidosta on laadukasta ja työntekijät tekevät parhaansa jokaisena päivänä me kannatamme hoitajamitoituksen kirjaamista lakiin mutta on huomioitava että kahdessa kuukaudessa ei tehdä huolellista lainvalmistelutyötä mitä edustaja lindtman tekin olette eduskunnalta ja hallitukselta koko ajan vaatinut kävin juuri ulkoasiainvaliokunnan kanssa venäjällä siellä oli tehty eläkeuudistus kahdessa kuukaudessa tätäkö te haluatte venäläistä mallia lakikäsittelyyn ministeri saarikko mitä me voimme

arvoisa puhemies eivät nuo mustikatkaan aina malta pysyä siinä aikataulussa vaikka muita siitä moittivat nämä ovat tekosyitä nyt tämmöiset että ei ole aikaa meillä on selkeä tahtotila meillä on selkeä lakialoite jossa on selkeä taustatyö aivan hyvin te voitte ketkä nyt olette sitä mieltä olette täällä julkisesti tänään ilmoittaneet että hoitajamitoitus nostakaa olkaa hyvä edellinenkin puhuja laittakaa nimi siihen lakialoitteeseen älkää antako tämän vain valua ja valua tämä on ihan vaalihöttöä jos te ette nyt nimeä siihen laita ihan ihan aidosti ja nyt olisin odottanut kun ministeri saarikko sanoitte että vastaatte ehdotuksiin että olisitte vastannut meillä perussuomalaisilla oli ehdotuksia

jos peruspalvelut tuotetaan verovaroin niin niin sote ei tule ratkaisemaan sitä että ne varat eivät valuisi edelleen sinne yritysten voittoihin elikkä tuottokatto oli meidän ideamme ja sitten kunnon sanktiointi esimerkiksi kymmenen prosenttia liikevaihdosta te ette vastannut meillä oli konkreettisia todella hyviä ehdotuksia ei tule mitään muuta kuin

arvoisa puhemies yhteiskunta muuttuu joskus kriisien kautta ja nyt meillä on kyllä sellainen kriisi vanhustenhoidossa käsillämme minusta tämä hetki kannattaisi kyllä käyttää tähän muutokseen ja muutoksen aikaansaamiseen kun täällä on näin laaja yksimielisyys eduskunnassa kaksi asiaa toinen on tämä hoitajamitoitus josta on hyvin laaja yksimielisyys täällä toinen asia on vanhusasiainvaltuutettu tai vanhusasiamies joka hoitaisi itsenäisesti tätä vanhusten edunvalvontaa tässä keskustelussa on ollut jotakin positiivista ministeri saarikko te toitte ajatuksen siitä että tuotaisiin lisäbudjetti tämän valvonnan lisäämiseksi tämä on minusta erittäin tervetullut asia tätä valvontaa tarvitaan nyt lisää työnohjaus on sellainen kysymys joka on noussut esiin monilla itse asiassa monella muulla sektorilla työnohjaus on paljon parempaa mutta näyttää siltä että yksityiset toimijat ovat säästäneet myös työnohjauksessa vanhushoidon osalta tähän haluaisin vastausta teiltä ministeri saarikko mitä voitaisiin tälle vielä

puhemies edustaja heikkiselle haluan sanoa että täällä salissa on yksi ainoa puolue joka puhuu hoitajista desimaaleina ja se puolue on kokoomus eikä kukaan muu ja mitä tulee tähän desimaaliin nolla pilkku seitsemän niin se on äärimmäisen tärkeä ja on äärimmäisen tärkeää että se saadaan kirjattua sitovasti sinne lakiin koska se on se minimi jota sen jälkeen näissä hoitolaitoksissa tulee noudattaa tämä minimi on äärimmäisen tärkeä luku on äärimmäisen tärkeä ja siitä on paljon kiinni siitä on kiinni vanhusten hyvä ja laadukas hoito siitä on kiinni hoitajien jaksaminen raskaassa hoitotyössä ja siitä on kiinni myös alan houkuttelevuus minkä ministeri saarikko nosti esiin

sanoitte aloituspuheenvuorossanne että nolla pilkku seitsemän hoitajamitoitus tarkoittaisi neljätuhattakaksisataa uutta työntekijää hoivasektorille ja se on minusta hyvä uutinen on ehdottoman tärkeää että me saamme lisää hoitavia käsiä tähän vaativaan työhön tämä esitys tarvitsee myös rahaa mutta on myöskin taloutta ja taloutta ohjaavat arvot

arvoisa puhemies pääministeri sipilä sanoi lehtitietojen mukaan viime viikonloppuna että lisätalousarvio ei välttämättä ole toimivin ratkaisu valvonnan reusurssien lisäämiseen sipilän mukaan vasta seuraavan hallituksen tulisi tarttua tähän ongelmaan muun muassa rahoituskehyksen kautta nyt minua ilahduttaa suuresti se että keskustan sisällä on mieli muuttunut sen jälkeen kun viime viikolla kyselytunnilla nostin tämän asian esille

sen takia kysyn ministeri saarikko sanoitte että hallitus on nyt tuomassa eduskunnalle tämän lisätalousarvioesityksen

rouva puhemies jokainen ikäihminen ansaitsee turvallisen arvokkaan ja inhimillisen vanhuuden riittävän toimeentulon riittävän hoidon ja hoivan lisäksi ikäihmiset tarvitsevat ainakin neljä perustakuuta joita kd naisten johdolla olemme esittäneet nimittäin ruokailutakuun hygieniatakuun ja yhteisötakuun ruokailutakuu jotta jokaisella ikäihmisellä olisi riittävästi aikaa ja apua ruokailuun jotta ruoka olisi paitsi maukasta myös ravitsevaa hygieniatakuu jotta puhtaus ja pesut asianmukaisesti päivittäin toteutuisivat ulkoilutakuu jotta heillä jotka siihen kykenevät olisi mahdollisuus vähintäänkin kaksi kertaa viikossa ulkoiluun virkistykseen ja kuntoiluun ja yhteisötakuu eli oikeus samanikäisten ja eri ikäisten seuraan ja kysyisinkin ministeri miten ajattelette näiden perusasioiden nyt toteutuvan ja saammeko nopeasti lisää resursseja jotta nämä perusasiat voidaan

arvoisa rouva puhemies lähi ja sairaanhoitajien hätähuuto vanhustenhuollon vakavista puutteista on kuultu jo vuosia ruokaa on liian vähän lääkevirheet lisääntyneet kiireessä ja jopa kertakäyttökäsineitä säästetään onkin häpeällistä hallituksen puheenjohtaja kaukonen esittää yllättyneensä tilanteesta miten yrityksen toimintaa ohjaava hallitus voi olla yllättynyt tilanteesta joka tapahtuu suoraan sen silmien ja toimivallan alla no ei se tietysti yllättynyt olekaan totuus on se että hoiva alan yritysten säädyttömien arvonnousujen on mahdotonta rahoittaa leikkaamatta ihmisarvoisen kohtelun perusedellytyksistä kuten ravinnosta lääkkeistä ja hoitavista käsistä hallituksen valmisteilla oleva sote uudistus johtaisi samanlaiseen tragediaan myös muiden terveydenhuollon palveluiden osalta terveydenhuoltoalan yritykset ovat vastaavanlaisten suurten arvonnousujen myötä pakotettuja tekemään entistä isompia voittoja ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin kustannuksella kun tulevia voittoja mitataan ulos jo etukäteen nousee paine voittojen kasvattamiseen entisestään maksajina ja kärsijöinä ovat ja suomalaiset siksi kannatamme myös hoitajamitoituksen nostamista nolla pilkku seitsemään sekä

ja seuraavaksi tähtiliikeryhmä edustaja väyrynen kaksi minuuttia
arvoisa puhemies tähtiliikkeen eduskuntaryhmä yhtyi välikysymykseen halusimme puuttua järeällä tavalla niihin räikeisiin epäkohtiin joita ikäihmisten laitoshoidossa on ilmennyt on ilmennyt meillä on kuitenkin laajempi näkemys tähän asiaan haluamme korostaa myös kotipalvelujen tärkeyttä kotihoidon merkitystä myös sen voimavarat on turvattava ja myös omaishoitajien asemaa on parannettava on pidettävä huoli siitä että mahdollisimman paljon kyetään ikäihmisiä hoitamaan kotioloissa ja tällä tavalla on vähemmän ihmisiä laitoshoidon piirissä ollut ikävää kuunnella tätä syyttelyä oppositioryhmien ja hallitusryhmien kesken on totta että myös edellinen hallitus on leikannut valtion ja kuntien menoja ja vaikeuttanut ikäihmisten asemaa mutta myöskin on leikattu muusta sosiaaliturvasta ja muista palveluista ikävällä tavalla tämähän johtuu siitä että suomen talous ei ole kymmeneen vuoteen kasvanut sen vuoksi että suomi liitettiin euroalueeseen ruotsissa talouskasvu on ollut vahvaa ja siellä julkiset menot ovat voineet kasvaa näitten kymmenen vuoden aikana nyt valtiovarainministeriön virkamiehet ovat jo esittäneet uusia leikkauksia uuden eduskunnan ja uuden hallituksen tehtäviksi meidän pitää saada ja sitä varten on tärkeää että suomen taloudellinen itsenäisyys palautetaan ja suomi eroaa euroalueesta meillä on suuret mahdollisuudet päästä

arvoisa puhemies epäilty hoitovirhe ja siitä johtunut kuolema esperi caren kristiinankaupungin hoitokodissa on vain jäävuoren huippu yleisradio uutisoi tänään että jopa viidentoista vanhuksen epäillään kuolleen laiminlyöntien vuoksi vanhusten hoiva ei ole myöskään ainoa palvelu jossa on ollut vakavia ongelmia myös esimerkiksi päivähoidossa on raportoitu haamuhoitajista jokainen vanhempi ymmärtää millainen turvallisuusriski on jos esimerkiksi kahtatoista alle kolme vuotiasta on hoitamassa vain yksi hoitaja kun hoitajia tulisi olla vähintään kolme ongelmat koskevat myös muita haavoittuvassa asemassa olevia kuten vammaisia ja lastensuojelun asiakkaita riskit vain kasvavat mikäli hallituksen sote palvelujen markkinauudistus toteutetaan nyt on sanottava että vanhusten lasten vammaisten tai muuten heikommassa asemassa olevien ihmisten hyvinvointi ei voi olla kylmän ja kasvottoman bisneksen ja voitontavoittelun kohde tänään eduskunnan on sanottava kuuluvasti jo riittää

arvoisa puhemies suomi meni vikaan kaksituhatta luvun alussa oma kansa ensin suomalaisten ihmisoikeudet ensin ideologiaa ruvettiin korvaamaan monikulttuurisuusideologialla kaksituhatta luvun alussa sote jättien sijoittajat kiinnostuivat suomalaisista markkinoista kunta joutuu kilpailemaan sote jättien kanssa ja se on johtanut siihen että myös kuntien terveyspalvelut ovat heikentyneet se ei suinkaan ole johtanut terveeseen kilpailuun on turha sanoa kunnille että hoitakaa järjestäkää laadukkaampia palveluita jos kunnilla ei ole rahaa me tarvitsemme ammattitaitoisia hoitajia ja me tarvitsemme heitä riittävästi me tarvitsemme valvontaa mutta tämä kaikki vaatii rahaa ja siksi kysyn ollaanko nyt valmiita muuttamaan arvopohjaamme niin että suomalaisten vanhusten ihmisoikeudet tulevat aina ensin kyllä meillä rahaa on jos me sitä haluamme vanhuksiimme käyttää

arvoisa puhemies sivistynyt yhteiskunta pitää huolen heistä jotka tämän maan ovat meille rakentaneet viime viikolla valtiovarainministeri orpo totesi että vanhustenhoidossa on kyse vain lillukanvarresta valtiovarainministerille tai kokoomuspuolueelle se sitä saattaa olla meille muille meidän isovanhemmille isoisille ja äideille heidän hoitajilleen ja läheisilleen kyse on arvovalinnasta ihmisarvoisen ikääntymisen puolesta sen puolesta että teemme ne päätökset jotka pitävät huolen siitä että jokainen ikäihminen voi luottaa siihen että vanhustenhoito suomessa huomenna on paremmin arvoisa arvoisa puhemies siksi me olemme tämän lakialoitteen tehneet ja tämän eduskunnan on mahdollista vihdoin ja viimein päättää riittävästä hoitajamitoituksesta nyt kyse on siitä onko poliittista tahtoa löytyy tie jos on kyse siitä että hallitus haluaa esperille ensin ja sitten vasta vanhukset

että me täällä puhumme nyt yhdessä siitä millainen vanhustenhoidon tulisi olla on selvää että meidän täytyy pitää parempaa huolta vanhusväestöstämme tänään me puhumme ennen kaikkea laitoshoidosta ja on tärkeää että me pystymme parantamaan sitä hoivaa ja hoitoa mitä vanhuksemme ja myös kehitysvammaisemme tehostetussa palveluasumisessa ja laitoksessa eläessään saavat siinä on kyse siitä onko riittävästi auttavia käsiä onko riittävästi hoitajia ja siksi hoitajamitoituksen sitovuus lakiin

nostaminen nykytasosta on niin äärimmäisen tärkeää vain siten me voimme taata että jokainen saa hyvän hoidon ja että hoitajilla on aikaa vanhuksille

arvoisa puhemies hallituksen sote malli ei tosiaan ratkaise vanhustenhuollon ongelmia vaan tuottaa lisää ongelmia tällä hetkellä niin pienissä kuin isoissa kunnissa päätetään aina kuntatasolla erikseen mikäli jotain osaa palvelutuotannosta ulkoistetaan ne ovat erillisiä poliittisia päätöksiä joita tehdään niin pienissä kuin isoissa kunnissa vai onko valtiovarainministeri orpo sitä mieltä että espoon kaupunki on liian heikko kunta tuottaakseen vanhuspalveluita yleensä kuntatasolla ulkoistamispäätöksiä ollaan kannattamassa nimenomaan keskustassa ja kokoomuksessa eli oikeisto ajaa markkinamallia myös kuntatasolla jos tämä sote malli menee läpi tämä harkintavalta kapenee silloin ei päätetä enää erikseen tulevatko suuret yritykset mukaan perusterveydenhuoltoon sote keskusten muodossa vaan niillä on siihen oikeus ja valinnanvapauslaissa maakunnat pakotetaan ottamaan käyttöön laajassa joukossa palveluita ja velvoitetaan ottamaan käyttöön henkilökohtainen budjetti vammais

vanhustenhoito pitää laittaa kuntoon ja on hyvä että hallitus ministeri saarikon johdolla tähän tomerasti tarttuu toimenpidettä vahvempi valvonta asioita korjataan ja se on hyvä myös se hoitajamitoitus pitää kirjata kyllä lakiin mutta sitten sana arvoisa puhemies tästä opposition lakialoitteesta koko vaalikauden te olette korostaneet huolellista huolellista lainvalmistelua korostaneet vaikutusarvioita korostaneet asiantuntijoiden monipuolista kuulemista korostaneet avoimuutta ja sitten te itse te itse valmistelette salamyhkäisesti muutamassa päivässä tämän lakialoitteen kutsutte median paikalle valtiosaliin ja laitatte täyden sirkuksen päälle tässä vakavassa vanhusten asiassa meille tarjoatte vain kynää käteen vaikka itsekin tiedätte että ei tämä asia ihan niin yksinkertainen ole arvoisa puhemies minusta tämä näyttää siltä että tässä yritetään kerätä poliittisia irtopisteitä vanhusten

arvoisa puhemies tässähän yritetään korjata se työ joka jäi tekemättä kaksituhattakaksitoista kun vanhuspalvelulakia tehtiin silloin ministeri guzenina esitti että tämä hoitajamitoitus joka takaa riittävän määrän hoitajia ikäihmisille laitetaan lakiin silloinen pääministeripuolue kokoomus esti sen se työ on kesken sitä on valmisteltu mutta se on kesken

se on meidän ihmisyyden mittari että me laitamme nämä lisähoitajat että hoito tulee kuntoon muutakin pitää kyllä tehdä

rouva puhemies mistä tunnet sä vaalien lähestymisen no siitä että yhtäkkiä kaksi kuukautta ennen eduskuntavaaleja lähes kaikki puolueet ovat löytäneet yksinkertaisen ja helpon ratkaisun ongelmaan joka on ollut käsissämme vuosia ja joka on monimutkainen ja monitahoinen muistakaa vaikkapa koukkuniemi ja tämä yksinkertainen ratkaisu on se että laitetaan yksi luku yksi virke lakiin no näinhän se ei ole vaan pitää perustua asiakkaan tarpeeseen jos ette minua usko uskokaa thlää terveyden ja hyvinvoinnin laitosta joka kirjoittaa seuraavaa hoitajamitoituksen tulisi vastata asiakasrakennetta ja toiminnan sisältöä siksi yksittäinen luku ei mielestämme takaa hyvää hoitoa jos ette minua usko uskokaa entistä ministeriä soininvaaraa joka kirjoittaa tämä kiinteä nolla pilkku seitsemän kerroin kaikille vanhuksille nimittäin sekä heikentää että tulee kalliiksi ja jos ette minua usko uskokaa ylen tiina merikantoa joka kirjoittaa jos poliitikot oikeasti haluavat ratkaista vanhojen hoivan ongelmia pitäisi pöydälle pohdittavaksi

tänään me puhumme ihmisistä ympärivuorokautisessa hoidossa jotka ovat täysin toisen ihmisen avun varassa he tarvitsevat apua päästäkseen vessaan syömään useat kääntääkseen kylkeä hyvin isolla osalla heistä on muistisairaus sen takia tämä henkilöstömitoitusvaatimus on äärettömän tärkeä he tarvitsevat apua tukea ja turvaa ja sen me olemme täällä esittäneet ihmiset ovat koko ajan huonokuntoisempia ympärivuorokautisessa hoidossa mutta henkilökuntaa sinne ei tule lisää tämä yhtälö on kestämätön ja sen takia meidän vaatimuksemme on hyvin yksinkertainen se ei tietenkään ratkaise tätä koko ongelmaa

tässä suhteessa huomiota kokoomukseen joka tämän estää te olette koko vaalikauden esimerkiksi säätäneet erilaisia sanktioita muun muassa työttömille aktiivimallia ja velvoitteita mutta kun nyt kyse on heikommassa asemassa olevien ihmisten oikeusturvasta ja turvasta niin se ei teille käy eli nyt vetoaisin näiden puolustuskyvyttömien ihmisten puolesta ettekö voisi heltyä

jos desimaalit ovat vaikeasti hahmotettavia niin on parempi todeta että vähimmäismitoitus seitsemän hoitajaa kymmentä vanhusta kohti perustuu huolellisiin arvioihin siitä että se ympärivuorokautisessa hoidossa kaikkina vuorokaudenaikoina olisi riittävä vähimmäismitoitus kun täällä on etenkin kokoomuksen suunnalta kyselty oliko vanhustenhoito oppositiopuolueiden vaihtoehtobudjeteissa niin kristillisdemokraateilla se todellakin oli eli määräraha tuhannen hoitajan lisäämiseksi jo tämän vuoden aikana vanhukset tarvitsevat hyvän hoitonsa nyt korjausten viivyttely monen hoivaa tarvitsevan vanhuksen kohdalla tarkoittaa sitä että aika ajaa elämän ohi jos tahtoa löytyy niin kyllä tämä eduskunta voi tehdä päätökset sellaisesta vanhuspalveluiden tasosta jolla jokainen kansanedustaja jokainen päättäjä jokainen veronmaksaja haluaisi itse

me täällä salissa me vastaamme siitä että vanhustenhuollon kehykset ovat kunnossa että vanhustenhuollossa on riittävästi käsipareja että hoitajia koulutetaan riittävä määrä että hoitajien työtä kunnioitetaan myös palkassa ja että johtajuus motivoi ja luo hyvän työympäristön sote uudistus perustuu valtavaan valvontaan ja ensisijaisesti omavalvontaan mistä maakunnat ja ja tuleva luova tulevat hankkimaan näitä valvonnan ja hankinnan ammattilaisia kun väitetään että niitä ei nyt nykyisissä kunnissakaan ole

puhemies vanhuspalvelulain mukaan palvelut on toteutettava niin että iäkäs henkilö voi kokea elämänsä turvalliseksi arvokkaaksi ja hän voi ylläpitää sosiaalista vuorovaikutusta ja osallistua mielekkääseen hyvinvointia ylläpitävään toimintaan vuonna kaksituhattaviisitoista lakiin tulleet osavuorokautinen perhehoito ja perhehoito hoidettavan kotona vastaavat siihen että apua ja tukea pystytään räätälöimään hyvin moniin erilaisiin hoivan ja huolenpidon tarpeisiin

yksi länsimaisen sivistyksen tärkeimmistä periaatteista joka on peritty isältä pojalle on ollut se että kohtele muita kuten haluaisit itseäsikin kohdeltavan uskon että pitäisi olla keskeinen periaate kun mietimme mitä me haluaisimme niille meidän vanhemmille ja isovanhemmille jotka ovat riippuvaisia siitä että tänäkin päivänä jokainen meistä ajattelisi että me varmistamme että jokainen uskaltaa vanheta turvallisesti

tuleville sukupolville vanheta rauhassa nyt kysynkin vielä kerran ministeriltä olisiko tämä laiminlyönti arvoisa
rouva puhemies jokainen vanhus tarvitsee arvokkaan vanhuuden ja jokaisen pitää voida luottaa siihen että hänestä pidetään huolta silloin kun sitä hoivaa tarvitsee kokoomus lähtee aina ihmisten näkökulmasta ja siitä ihmisen yksilöllisestä hoivan ja hoidon tarpeesta ja siinä on se ero sdphen sdp katsoo tätä hoivan tarvetta tälläkin hetkellä tasapäistävän järjestelmän näkökulmasta te kerrotte te kerrotte vanhuksille että nolla pilkku seitsemän hoitajaa riittää sinulle tarvitset enemmän hoitoa tai et ja nolla pilkku seitsemän hoitajaa kuuluu sinulle vaikka tarvitsisit vähemmän sitä hoitoa tämä on sitä tasapäistävää sosiaalidemokratiaa jota tässä myös tarjotaan tosin äänessä terveys ja hoivabisneksen asiantuntijat tradekan konsernin johdossa olette lähes kaikki jotka siellä nyt seisotte salin vasemmalla laidalla te teitte yhteistyötä med groupin esperi caren kanssa med group löi hynttyyt yhteen viime vuonna ja lähti hoivabisnekseen nyt pestään sitä täällä ja

heinäluoman puheenvuoron oikeaksi kaikkia selityksiä keksitään ettei tätä mitoitusta tarvitsisi kirjata ja jos siellä omistettujen yritysten joukossa on edes yksi kotimainen osuustoiminnallinen yritys niin huoli kokoomuksella on suuri mutta arvoisa puhemies on hyvä että edustaja jokinen otti ihmisen esiin käydäänpä läpi mitä tämä mitoitus tarkoittaa nimenomaan sen ikäihmisen kannalta hoivakodissa kaksikymmentäkahdeksan vanhustenpaikkaa tämä nolla pilkku seitsemän mitoitus nostaisi päivävuorossa olevien hoitajien määrää puolella neljästä kuuteen iltavuorossa hoitajia olisi kolmen sijaan viisi se tarkoittaa sitä että heillä jää aikaa ulkoilua viriketoimintaa yksilöllistä elämää arvoisa kokoomus ministeri orpo kuinka kauan te aiotte seistä hyvän vanhustenhoidon

arvoisa rouva puhemies ei tässä olla keksimässä mitään selityksiä totuus vain on se että se teidän ratkaisu yksi luku lakiin täällä on tasan yksi luku tässä teidän pykälä nolla pilkku seitsemän yksi virke kuten puheenjohtaja kiuru on sanonut se ei ole ratkaisu ratkaisu on se että sinne lakiin laitetaan mitoituksen perusteet hyvin tiukasti ja kun niitä sovelletaan järjestäjän toimesta silloin tulevat nämä luokitukset silloin tulevat ne luvut ei yksi luku vaan useampi luku sitten kun te väitätte että nämä ovat kaikki vain tekosyitä ja selityksiä mikäs

arvoisa rouva puhemies täällä on vain syyttömiä ja viattomia kaikki on toisten syytä mutta minä sanon me olemme kaikki syyllisiä me poliitikot kunnissa kaupungeissa ja siellä sosialistileirissä kaikki olemme syyllisiä mutta katsotaan tulevaisuuteen jos tämä asia siellä kristiinankaupungissa olisi ollut tuon sote uudistuksen aikaan niin mitä olisi tapahtunut valinnanvapaus seteli lapset olisivat hakeneet vanhuksensa pois ja asia olisi mennyt parempaan suuntaan ja olisi menty sellaisiin palveluihin jotka pitävät tällä hetkellä kolmesataakaksikymmentä kuntaa neuvottelee pikkupoliitikkojen kanssa pienet sosialistit ja kokoomuslaiset neuvottelevat heillä ei ole ammattitaitoa pienissä kunnissa ei ole lakimiehiä vain suurissa kaupungeissa tosiasia on se että tulevaisuudessa sote uudistuksen voimassa ollessa kahdeksantoista maakuntaa tarjoaa sen osaamisen että vanhusten tulevaisuus on taattu
arvoisa rouva puhemies kokoomuksen vastustus hoitajamitoituksen kirjaamisesta lakiin on tuttu ja tiedetty asia mutta edustaja kaikkosen keskustan ryhmänjohtajan äskeinen puheenvuoro osoitti että ei ole keskusta äsken kuullut sinisten puheenvuorot eivät ole sinisetkään valmiita tosiasiassa etenemään tässä asiassa niin kuin meidän vanhustemme etu juuri nyt vaatisi kun te vastustatte tätä mitoitusta oletteko ministeri orpo ministeri saarikko valmiit tuomaan lisäbudjetin jolla valviran ja muuta valvontatoimintaa tehostetaan merkittävästi koska nytkin pystyttiin kristiinankaupungissa sulkemaan tämä huonosti hoidettu hoitopaikka ja tätä valvontaa tarvitaan jos te tuotte lisäbudjetin valvontaan saadaan lisää rahaa sen jälkeen vielä täytyy rangaistukset panna niin kuin edustaja meri esitti esimerkiksi kymmenen prosenttia liikevaihdosta jos säädöksiä ei noudateta niin päästään pitkälle

arvoisa rouva puhemies edustaja zyskowicz on siinä oikeassa kuten myös asiantuntija tiina merikanto että hoitajamitoituksen lisäksi tarvitaan paljon muuta valitettavasti näyttää siltä että sopimus ilman valvontaa ja sanktioita on pelkkää puhetta suoraan oikeusministeri häkkäseltä oletteko valmiita harkitsemaan niin sanottujen poissulkusäännösten vahvistamista vaikkapa siten että laaditaan palveluiden järjestäjille niin sanotut mustat listat niistä toimijoista joiden osalta on toistuvasti ilmennyt laiminlyöntejä yksikään yritys ei nimittäin tahdo esperi caren kaltaista huomiota ja palveluiden järjestäjien käytössä olevat mustat listat olisivat varmasti tehokas keino kehittää yritysten omaa valvontaa

olemme tuomassa tänne pikaisella aikataululla lisäbudjetin joka vahvistaa valvontaviranomaisen nykyjärjestelmässä valviran ja avien toimintaa juuri siksi että epäkohtiin pystyttäisiin tarttumaan sekä ilmoitusten pohjalta mutta myös oma aloitteisina tarkastuksina

tämän unohditte mainita kohtana kolme arvoisa puhemies edustaja aalto nostitte esiin mustat listat ja myöskin epäkohdista sanktioinnin tietyllä tavalla pidän erittäin hyvänä että osana tuota kahdennenkymmenennenviidennen kohdan listaa meillä oli selkeä yhteisymmärrys siitä että tuntuva sanktiointi suhteessa vaikkapa yrityksen tuottamaan voittoon on syytä kirjata lakiin toistuvista laiminlyönneistä arvostan erityisesti niitä puheenvuoroja arvoisa puhemies esimerkiksi edustaja nurminen tai edustaja tanus joissa olette kuvailleet niitä toiveita ja arjen asioita joita ympärivuorokautisessa hoivassa tarvitaan nämä ihmiset ovat yhteiskunnan hauraimpia ja neljä viidestä muistisairaita ja monelle käytännössä kaikille se on viimeinen koti ennen kuolemaa siksi myös puhe saattohoidosta ja kivun lievittämisen osaamisesta on erittäin tärkeä osa tätä keskustelua me riitelemme nyt siitä tehdäänkö tämä muutos seuraavan viiden viikon aikana vai lähikuukausien aikana haluaisin muistuttaa että suomalaiset ikäihmiset eivät elä vaalikausittain
sitten pääministerin sijainen orpo
arvoisa rouva puhemies asia on kaiken kaikkiaan sellainen että kyllä tämän edessä pitää olla nöyränä ja tehdä töitä mielestäni keskustelu osoittaa sen näiden ongelmien kanssa on painittu vuosia ja ratkaisuja on tehty on tehty hyviä päätöksiä kuten ministeri saarikon kuvaus viime kaudella ja sdpn mukana ollessa tehdyistä ratkaisuista osoittaa ja syitä löytyy varmaan meistä itse kustakin mutta edustaja lindtman minusta on oikeastaan surullista että vääristelette minun sanomisiani niin kuin

minä en ole koskaan sanonut että vanhusten palvelut ovat lillukanvarsia en ikinä minusta on väärin antaa ihmisille sellaista kuvaa koska en todellakaan ole niin sanonut me teemme hartiavoimin töitä joka päivä olemme katsoneet mitä sosiaali ja terveysministerin johdolla tehdään töitä suomalaisten vanhuspalveluiden parantamiseksi ja nyt on ollut painopisteenä ne tärkeät kotipalvelut mitä te haluatte tehdä kotipalveluille parantaa ilman muuta haluatte parantaa ja teillä on varmaan sinnekin satoja miljoonia hyvät sosiaalidemokraatit meidän täytyy katsoa tämä kokonaisuutena siksi puolustan voimakkaasti sitä hallituksen nyt linjausta joka on siis edustaja heikkinen minun kantani joka on sipilän hallituksen yhteinen linja että me pistämme pikaiseen valmisteluun vanhuspalvelulain johon tulee sitovat kriteerit mitoitukselle mutta se valmistellaan huolella vanhuspalvelulain kokonaisuutena kuunnellaan asiantuntijoita haetaan parhaat mahdolliset

tällä vaalityötä teillä olisi ollut neljä vuotta aikaa puuttua näihin asioihin teidän varjobudjetistanne ei löydy näitä asioita vasemmistoliitolla kaksikymmentä miljoonaa taisi olla vanhuspalveluiden valvontaan me tuomme kahdeskymmeneskuudes päivä tätä kuuta lisäbudjetin jossa tulee ja niihin ongelmiin mitkä on nähty puututaan voimakkaasti

puhemies haluan palata vielä tähän opposition lakialoitteeseen tästä että hoitajamitoituksen sitovuus ratkaistaisiin tässä muutaman viikon aikana haluan kuntaministerinä muistuttaa että kunnilla on erittäin laaja itsehallinto ja sitä myös perustuslakivaliokunta kovasti tulkitsee ja se tarkoittaa myös sitä että kuntia on kuultava heitä koskevissa asioissa silloin kun heille laitetaan uusia velvoitteita ja siitä että eduskunnan valiokunnat alkavat kuulla kuntia lähes kolmeasataa kuntaa ei taida olla kovin paljon esimerkkejä eli haluan muistuttaa hyvästä haluan muistuttaa hyvästä lainvalmistelutavasta ja sitten vielä toinen seikka kun nämä kustannusarviot ovat vaihdelleet ja kolmensadan miljoonan euron välillä niin jokainen ymmärtää että sitovan hoitajamitoituksen arviointi vaatii kunnollista kunnollista kustannusarviointia sitten toinen asia tämä hallitus ei ole ulkoistanut yhdenkään kunnan

minä en halua arvostella sitä että olette tehneet ulkoistamispäätöksiä mutta samalla pitää muistaa se että kunnalla on valvontavastuu siitä ettei tapahdu niitä laiminlyöntejä ja jatkossa kun maakunta tulee minä haluan viitata useampiin että vain omavalvonta lisääntyy niin se ei pidä maakunta vahvempana järjestäjänä saa lähes samat oikeudet kuin nykyiset valvojaelimet siihen että se pystyy jopa katkaisemaan ja lopettamaan toiminnan jos toiminta ei ole asianmukaista

nykyjärjestelmässä osa kuntapäättäjistä on osannut hoitaa lakisääteisen velvollisuutensa hyvin ja osa ei ole osannut hoitaa sitä hyvin eli kun kuntapäättäjillä on vastuu jo nykyään tarjota riittävä määrä hoivaa ja hoitoa oman kuntansa asukkaille niin osa toistuvasti epäonnistuu tässä tehtävässään ja osa kunnista onnistuu nyt tässä salissa olevassa keskustelussa on kyse siitä kuinka paljon pitää lisää säännellä piiskata ja sanktioida myös kuntapäättäjiä siihen että sillä kunnallisveroprosentilla palkataan riittävä määrä hoitajia sinne kunnan palveluihin tai ostopalvelusopimusten kautta yritysten ja järjestöjen palvelukseen siitä tässä on kyse tarvitaan kovemmat sanktiot tarvittaessa avoimemmat mustat listat lisää valvontaa ja samalla ymmärrys siitä että tämä on suomen taloudenkin kannalta yksi suurimpia menoeriä kaikki haluavat hoitajia lisää mutta sen pitää tapahtua järkevästi niin että hoitajamäärä kohdentuu juuri niille vanhuksille jotka tarvitsevat lisää hoitajia

arvoisa puhemies me tarjoamme ratkaisua te etsitte syyllisiä ensinnäkin ministeri vehviläinen kuntia syyllistämällä te ette tästä vastuusta pääse mutta jos lähdette kuntia syyllistämään olkaa hyvä tarkistakaa faktat vantaalla on suurin osuus voittoa tavoittelemattomia yleishyödyllisiä säätiöitä säätiöitä jotka antavat hyvää hoitoa ja te laskette ne nyt näiden yritysten kanssa samaan tarkistakaa faktat ja ministeri orpo te totesitte desimaalit eli se hoitajamitoitus ovat lillukanvarsia näin te totesitte sitä te ette pääse karkuun ja olisi paikallaan että te pahoittelisitte tuota ja kertoisitte mikä mikä on todella teidän kantanne tähän mitoitukseen näin totesin siitä teitä kritisoin ja tästä teitä kritisoidaan ihan aiheesta arvoisa puhemies

arvoisa puhemies yhteiskunnan sivistyksen mittaa mitataan sillä miten me kohtelemme heikompiosaisiamme nyt todella toivon että tässä keskustelussa arvostetaan sitä asiaa mistä ollaan keskustelemassa ja otetaan jokainen siitä vastuu koska me olemme osasyyllisiä me jokainen siellä kuntatasolla olemme näitä päätöksiä tehneet ja sen takia kannattaa rehellisesti se myöskin myöntää itse ainakin teen näin forssassa olen ollut sitä päätöstä tekemässä ja kannan siitä vastuun ja me olemme asioita siellä ja valvoneet varsinainen kysymykseni ministeri saarikolle nyt kun valmistellaan esitystä joka tulee seuraavan hallituksen päätettäväksi niin olisiko nyt tarpeen harkita että tämä tehtäisiin parlamentaarisesti jotta siihen pääsisivät mukaan hekin kaikki jotka mahdollisesti ovat sitten hallituksessa kannattaa tätä nyt harkita silloin voitaisiin tässä asiassa edetä parlamentaarisesti yhteistyössä koska sillä me saamme ratkaisuja

arvoisa herra puhemies perussuomalaisten osalta täällä ei tehdä tänään politiikkaa vuonna kaksituhattaneljätoista tein lakialoitteen jossa esitin että hoitajamitoitus kirjataan lakiin numerolla nolla pilkku seitsemäntenä vuonna kaksituhattaneljätoista tein lakialoitteen että hoitajamitoitus kirjataan lakiin perussuomalaiset ovat kerta toisensa jälkeen ottaneet tämän asian esille myös vaihtoehtobudjetissaan eli asia ei ole mikään uusi olisi ollut riittävästi aikaa valmistella miksi tämä keskustelu ei ole eduskuntaa kiinnostanut miksi ihmeessä meidän korvamme ovat olleet kiinni emmekä ole nähneet mitä terveydenhuoltosektorilla vanhustenhoidossa tapahtuu

potilaita ei hoideta paperilla vanhuksia ei hoida robotti vaan vanhukset hoidetaan hoitajien käsillä ja ne ovat itse asiassa tässä näin olen viimeksi jouluna ollut tekemässä keikkatyötä ja tiedän mitä siellä kentällä tapahtuu ja haastankin teidät hallitus katsomaan sitä millainen on hoitokentän arki myös edustaja ben zyskowicz on sinne tervetullut jotta te tiedätte mikä on nolla pilkku seitsemän mitoitus millainen on ihminen jolla on esimerkiksi lewyn kappale tauti silloin on nolla pilkku seitsemän

arvoisa puhemies kyllä tässä täytyy edelleen ihmetellä tätä kokoomuksen kantaa hoitajamitoitukseen tämä hoitajamitoitus oli se sitten suosituksena nolla pilkku viisi tai lakiin kirjattuna nolla pilkku seitsemän on se vähimmäismitoitus edustaja jokinen täytyy todeta että vaikka hoitajamitoitus olisi yksi hoitaja per yksi vanhus niin en usko että yhdelläkään hoitajalla olisi aikaa pyöritellä käsiään siellä hoivalaitoksissa tällä hetkellä monissa laitoksissa vanhukset pääsevät maksimissaan kerran viikossa suihkuun kerran viikossa onko se teistä riittävästi kun hoitajamitoitus olisi kohdallaan niin ihan varmasti silloin hoitajilla olisi myös aikaa tehdä sitä perustyötä entistä paremmin

puhemies ikäihmisistä huolehtiminen on kokoomuksen johdolla säädettiin vanhuspalvelulaki se oli askel eteenpäin mutta nyt näemme että

on uudistettava sitä on tiukennettava valvontaa on lisättävä myös lainsäädäntöön on kirjattava hoitajamitoituksen perusteet paremmin niin että jokaista hoidettavaa kohden on sen verran hoitajia kuin ihminen tarvitsee hoitajana tiedän että hoitajia tarvitaan enemmän mutta olen todella ihmeissäni siitä ja pidän aika kylmänä ja kovana politiikkana sitä että me katsoisimme vain ympärivuorokautisen hoidon tilannetta ja vain sinne säätäisimme hoitajamitoituksen oppositio te te olette unohtaneet ne ihmiset jotka ovat kotona ja

juuri todennut että meillä on kotona asuvia ikäihmisiä noin kuusikymmentätuhatta jotka tarvitsisivat enemmän kotihoitoa ja kotisairaanhoitoa sen takia tätä kokonaisuutta on katsottava yhtä aikaa jos tämä ongelma halutaan ratkaista on katsottava kokonaisuutta on tärkeää ministeri saarikko että teidän työryhmässä ei katsota vain yhtä hoitajamitoitusta vaan vaan vanhustenhuollon

ja vanhuspalvelulaki vietiin sosiaalidemokraattien johdolla mutta valitettavasti tällä hallituskaudella keskustan ja kokoomuksen johdolla vanhuspalvelulakia on heikennetty huomattavasti tästä me emme pääse yli emmekä ympäri ministeri saarikko te ette valitettavasti vastannut välikysymyksessä olleisiin kysymyksiin te totesitte muun muassa että jos henkilöstömitoitus nostetaan nolla pilkku seitsemään se edellyttää noin neljäätuhattakahtasataa lisähenkilöä se on aivan totta thlkin on tämän todennut mutta te totesitte myös että tämä on mahdotonta tai tämä on vaikea toteuttaa tuli sellainen olo kuin te olisitte luovuttanut niinpä kysyisin teiltä eikö teidän ja hallituksen olisi pitänyt tuoda esityksiä siitä kuinka tähän neljääntuhanteenkahteensataan ja riittävään henkilöstöön päästään eikä luovuttaa me odotamme teiltä

pohjimmiltaan tässäkin keskustelussa on kyse arvoista mitä kertoo suomesta se että täällä ihmiset pelkäävät vanheta arvostan ministeri saarikko sitä että kutsuitte kaksikymmentäviisi keskeistä hoiva alan toimijaa keskustelemaan vanhustenhoidon kriisistä mutta mitä kertoo se että tässä keskustelussa päätettiin muun muassa enää ei suvaita valehtelua ei suvaita sitä että työvuorolistoihin merkitään haamuhoitajia ei suvaita sitä että suomessa pidetään vanhuksia nälässä ei suvaita sitä että sallitaan vanhusten aliravitsemus kyllä me nyt aika pohjalta lähdemme suomalaisessa vanhustenhoidossa juuri siksi näen tämän keskustelun hyvin tärkeänä meillä kaikilla olisi nyt mahdollisuus parantaa suomalaista vanhustenhoitoa siksi olen hyvin pettynyt siihen että täällä kinastellaan mitoituksesta nyt tilaisuus yhdessä päättää siitä että lisäämme rahaa vanhustenhoitoon että saadaan lisää koulutettuja hoitajia vanhustenhoitoon se se on se mitä me tarvitsemme

arvoisat edustajat teidän korvillenne on varmaan turhauttavaa kuulla kun puhemies lyö kovin monta kertaa nuijaa mutta se että lyö johtuu siitä että niin reippaasti ylittyy sovittujen pelisääntöjen mukainen minuutti pyydän

arvoisa herra puhemies jokainen meistä haluaa olla kotona ikääntyessämme me tarvitsemme kotiin tukea ja turvaa mutta osa meistä ei kykene asumaan elämänsä loppuun asti kotona vaan asumme erilaisissa tuetun asumisen muodoissa tämä kokonaisuus tulee järjestää eettisesti ja viedä korkeatasoisesti hoiva sinne mukaan me tarvitsemme joka tilanteessa kuitenkin sen tietyn henkilömäärän jolla hoiva voidaan toteuttaa mutta yhtä lailla on kyse siitä toimintatavasta millä henkilöstö hollannissa buurtzorg on aivan uudella tavalla ja henkilökunnan innovatiivisuus otetaan mukaan toisaalta arviointihan on omavalvontaa kunnan tehtävää siis järjestäjän valvontaa ja myös myös sitten viime kädessä valvovien viranomaisten valviran ja avien valvontaa siinä voidaan käyttää professori harriet finnen thlssä kehittämää rai palvelumittaria jolla voidaan sitten yksilölliset palvelut arvioida

arvoisa herra puhemies on totta että vanhustenhoidossa ja ylipäätään terveydenhoidossa on parantamisen varaa siitä on jo liian paljon ja liian rajua näyttöä totta on myös se että epäkohdat ovat syntyneet vuosien saatossa eivätkä pelkästään tämän hallituksen aikana minä uskon että salissa jokainen edustaja haluaa mahdollisimman hyvän hoidon ihan puoluetaustasta riippumatta oppositio hallitus asetelmasta huolimatta me kaikki

minä uskon myös että hoito ei parane eivätkä ongelmat poistu toisia sormella osoittamalla kilpalaulanta siitä kuka on ollut kaikkein eniten väärässä on minun mielestäni turhaa turhauttavaa eikä se vie tätä asiaa eteenpäin ei sitten piirun vertaa siniset esittävät että meidän pitäisi mahdollisimman pian päättää hoitajamitoituksesta vähintään siis vähintään nolla pilkku seitsemän hoitajaa hoidettavaa kohti se maksaa se on totta se maksaa mutta mielestäni me olemme sen velkaa heille jotka ovat rakentaneet tämän meidän hyvinvointiyhteiskuntamme

arvoisa puhemies hoitajien ammattiliitto super on tehnyt tällaisen todella hyvän hyvän havainnollistavan kuvan siitä mitä tarkoittaa esimerkiksi nolla pilkku seitsemän henkilöstömitoitus super teki tämän kyseisen

takia jonka se luonnollisesti kohtasi niin opposition kuin ammattijärjestöjen hoitohenkilöstön ja ja kansalaisten taholta

tai nolla pilkku seitsemän hoitajamitoitus tarkoittaa hyvää perushoitoa ruokaa ja vuodepaikkaa sekä ulkoilua ja viriketoimintaa kun nykyinen suositus nolla pilkku viisi takaa vain hyvän perushoidon ruoan ja vuodepaikan ja nolla pilkku neljä mitä hallitus uhkasi tehdä olisi vain ollut ruokaa ja vuodepaikka eli tässä nyt konkretisoituu se mitä nolla pilkku seitsemän tarkoittaa ja minkä takia eduskunta hyvin laajassa yksimielisyydessä lähes yksimielisyydessä kokoomusta lukuun ottamatta haluaa nolla pilkku seitsemän toivottavasti voimme sen yhdessä

tekevien omaishoitajien aseman noin kolmesataaviisikymmentätuhatta suomalaista toimii apua tarvitsevan omaisensa pääasiallisena auttajana ja suurin osa heistä hoitaa ikääntyneitä läheisiään mutta omaishoidon tukea saa kuitenkin yhteensä vain reilusti alle viisikymmentätuhatta henkilöä tämä tuensaajien joukko on aivan liian pieni ottaen huomioon heidän kantamansa vastuun ja myös yhteiskunnalle tuottamansa mittavat säästöt arvioiden mukaan nämä säästöt nämä ovat kelan arvioita ovat jopa yli kaksi miljardia euroa vuodessa perussuomalaiset ovat esittäneet omaishoidon tuen muuttamista verovapaaksi tuloksi myös omaishoidon tuen myöntämisperusteiden yhtenäistäminen laajempaa joukkoa koskevaksi pienentäisi merkittävästi laitoshoitoon kohdistuvia kustannuspaineita tämä olisi sekä hoidettavan hoitajan että yhteiskunnan etu kysyn onko hallituksella ja erityisesti kokoomuksella valmiutta omaishoitajien aseman parantamiseen

arvoisa puhemies valtiovarainministeri orpo teillä olisi nyt tuhannen taalan paikka kertoa mihin kokoomus sitten on valmis sitoutumaan mikä on se määrä hoitajia jonka lisäämiseen kokoomus on valmis sitoutumaan mikä on se määrä lisäresursseja mihin kokoomus on valmis sitoutumaan mutta sen sijaan se mitä me tässä kuulemme on ei hoitajamitoituksen tiukentaminen ei kelpaa jonka lisäksi koko ajan sanotaan että ei pitäisi keskustella tästä ongelmasta vaan jostain aivan muusta valtiovarainministeri orpo tässä syyttää oppositiota vaalityön tekemisestä mutta ehkä häneltä on jäänyt huomaamatta että kaikki muut puolueet suomen eduskunnassa ovat samaa mieltä tämän yhden päätöksen tarpeellisuudesta pohjautuen siihen että vähimmäismitoituksen nostolla ohjataan lisää resursseja vanhustenhuoltoon saadaan edes vähän lisättyä hoitajien ja se ei poissulje sitä etteikö se mitoitus voi joustaa ylöspäin ihmisten hoitoisuuden mukaan

edustaja haavisto sanoi äsken joku minuutti sitten että tässä vanhustenhoidossa on kriisi käsillä

se on varmasti hyvä määrittely ja tämä haastehan on vain kasvusuunnassa kun tiedämme mitä mitä ikärakenteelle on on käymässä lisää rahaa tarvitaan lisäbudjetin muodossa tähän viittasi jo useampi ministeri tarvitaan lainsäädäntö kuntoon ajan tasalle ja siihen se mitoitus semmoiseksi että se kestää ja että se auttaa sanktiot ja valvonta pitää totta kai saada myös myös kuntoon kaiken tämän lisäksi sanon vain yhden asian ja se on se että niitä hoitajia toki tarvitaan muutamia tuhansia lisää aikaa myöten ilman muuta sanon yhden asian aika monessa asiassa pätee se että johtaminen asioiden organisointi ja käytännöt pannaan myös kuntoon minusta tuntuu että osittain myös tästä asiasta on kysymys ei pelkästään siitä että tarvitaan lisää käsiä

puhemies kun me puhumme tästä hoitajamitoituksesta niin me puhumme silloin vanhustenhuollon yhdestä osasta eli siitä tehostetusta palveluasumisesta ja sitten on se että onko se yksi luku oikea vai väärä ja toimiiko se ettei vain käy niin että kun

se alkaakin toimia maksimina esimerkiksi varhaiskasvatuksesta ikävä kyllä olen saanut tällaista tällaista palautetta mutta joka tapauksessa teemme me mitä tahansa hoidon tarve ja siinä tapahtuvat muutokset on jatkossa huomattavasti paremmin otettava huomioon tässä ja siihen meillä on olemassa jo tällainen hoitoisuusmittari se ei ole edustaja heinäluoma kuumemittari vaan se on ihan todellakin thln valvoma hoitoisuusmittari joka on tällainen standardoitu tiedonkeruun väline ja jonka avulla me pystymme valtakunnallisesti määrittämään tätä hoidon tarvetta

arvoisa arvoisa puhemies pakko nyt todeta edustaja laitinen pesolalle että tässä hoitajajärjestöt ovat nyt teidän kanssanne vähän eri mieltä he ovat sitä mieltä että tarvitaan minimimitoitus ja eihän se että nykyisin laatusuosituksessa on nolla pilkku viisi ole estänyt sitä että keskiarvo on korkeampi niin on jatkossakin ja niin myös olkoon jatkossakin mutta tarvitaan minimimitoitus sen vuoksi että siinä kahdenkymmenenkahdeksan vanhuksen hoivakodissa päivävuorossa olisi neljän hoitajan sijaan kuusi sitä se tarkoittaa sitä se tarkoittaa ihmisten kannalta se on arvovalinta ihmisarvoisen ikääntymisen puolesta eikä tämän mitoituksen kirjaamisen jälkeen sieltä lähde mihinkään ne hoitoisuuden kriteerit ne jatkossakin otetaan huomioon mutta kysymys kuuluu ministeri orpo kertokaa miksi teille ei käy se että varmistaisimme että ihan kaikkialla suomessa ikäihmiset saavat hyvää hoitoa

sitä mieltä että mitoitus lakiin tehy on muuttanut tässä matkan varrella kantaansa mutta tehykään ei halua pelkästään että on tämmöinen yksi luku vaan myös että hoidon tarve pitää määritellä eli eli hoidon tarpeen pitää näkyä ja nimenomaan se hoitoisuusmittari on siinä hyvä minun mielestäni tässä ei ole kukaan väärässä eikä oikeassa kun kaikki haluamme sitä että asiakkaan palvelutarve ratkaisee myös hoitajien määrä ja koulutus ja toimitilat ovat erittäin ratkaisevia
myönnän vielä debatin tässä vaiheessa vastauspuheenvuorot edustajille karimäki heikkinen ja kivelä ja sen jälkeen ministereille saarikko ja orpo molemmille puheenvuorot

arvoisa puhemies tässä keskustelussa on hyvällä tavalla tullut selväksi kuinka avuttomia meidän hauraat ikäihmiset jotka ovat rakentaneet tämän maan ovat ympärivuorokautisessa hoivapalvelussa he tarvitsevat toisen ihmisen apua ja tukea ihan kaikkiin arjen askareisiin ja hyvään elämään näin ollen lakiin tarvitaan ehdottomasti tämä minimimitoitus hoitajien määrästä vanhusten ympärivuorokautiseen hoivaan mutta sen lisäksi meidän on saatava stoppi näille järjettömille ahneille voitontavoitteluille mitä monikansalliset yritykset tekevät finnwatch on nyt nostanut esiin sen kuinka muun muassa esperi care on tehnyt

arvoisa herra puhemies muun muassa juuri peruspalvelujen joita vanhustenhoiva mitä suurimmassa määrin on turvaamiseksi sote uudistusta on yritetty jo viisitoista vuotta minusta on todella ristiriitaista tämä opposition te olette muka huolissanne vanhustenhoidon tilasta mutta toimitte kaikin tavoin sote uudistusta vastaan kyllä te oppositiossa tiedätte että uudistusten kaatuminen lisäisi nopeasti monen kunnan taloudellista tuskaa entisestään tämä näkyisi suoraan peruspalveluissa erityisesti vanhustenhoidossa monen kunnan talous ajautuisi kriisin partaalle ja tämä ulkoistamisen buumi vain jatkuisi tätäkö te haluatte

sitten jatketaan vielä noin kahdenkymmenen minuutin ajan tätä debattia
puhemies tähän

on kuljettu pitkä matka sinänsä hoitajamitoituksen kirjaaminen lakiin on välttämätöntä mutta se ei vielä tee ketään autuaaksi aivan oikein laitinen pesola sanoi että voidaan olla tilanteessa että minimistä tuleekin maksimi toki se on parannus nykytilanteeseen mutta yksi keskeinen osa on myös se että hoitajien pitää saada hoitaa tehdä omaa työtään laitosapulaisten virkoja on lakkautettu hoitajat siivoavat hoitajat laittavat ruokaa

lähdetäänkö kouluttamaan pikakoulutuksella kolme tai kuuden kuukauden hoiva avustajia ja tälläkö sitten hoitajamitoitus tilkitään
ja nyt ministeripuheenvuorot ministeri saarikko ja kolme minuuttia
kiitos arvoisa puhemies te ette vastannut edustaja heinäluoma siihen onko järkeä että me syyttelemme kukin toinen toisiamme tekosista vanhuspalvelulain äärellä koska teidänkin hallituskauteenne mahtui sekä parannuksia että heikennyksiä niin on tälläkin hallituksella ansionsa ja heikkoutensa ansioiden osuudeksi varmasti lasketaan omaishoidon

hyvin samansuuntaiset että olemmeko todella siinä pisteessä että meidän pitää keskustella siitä että nykylakia ja laatusuosituksia pitää noudattaa se ei tietenkään ole koko kuva paljon on myös hyvää hoivaa ei kaikkialla tarvitse aloittaa pohjalta mutta totta kai minustakin se on oireellista että iloitsemme siitä että toimiala laajasti sitoutuu siihen että vanhuksia ei aliravita tai että haamuhoitajailmiö kitketään pois se on moraalinen sitoumus jonka jälkeen toivon että jokaisella palveluntuottajalla on hiukan korkeampi kynnys tällaisiin virheisiin tuossa tilaisuudessa käytiin läpi myös rikoslakia siltä osin mitä väärennetyt tai väärät todistukset asiakirjoissa vaikkapa hoitajien osalta oikeasti arvoisa puhemies yritän miettiä sitä kun sanonta toteaa että jos on tahtoa niin löytyy tie ja tämän hoitajamitoituksen osalta olen miettinyt sitä erityisen paljon kävimme läpi oikeuskanslerin kanssa aikatauluja ja kävin nyt läpi sosiaali ja terveysvaliokunnan työlistaa ymmärtääkseni seuraavan viiden viikon aikana teillä on yli parikymmentä lakia vielä auki ja sosiaali ja terveysvaliokunnan tärkein työ hallituksen arvomittaristossa on sote uudistuksen läpivienti kaikkien palveluiden pohjana mitä asioita olisi sitten jätettävä pois lastensuojelun parannuksetko vammaisten asioiden parannukset korkeakouluopiskelijoiden uusi terveydenhuolto haluan kuvata sitä että tarve on ilmeinen ja lisää hoitajia tarvitaan mutta laki pitää valmistella hyvin niin tylsää kuin onkin käyttää se puheenvuoro joka toteaa aikataulun ja realiteetit arvoisa puhemies vielä näistä neljästätuhannesta hoitajasta joista erityisesti te edustaja andersson tiedustelitte ja edustaja pekonen muistaakseni suurin piirtein se on se määrä joka tarvitaan ja se tarvitaan sitä en kiistä mutta meillä on myöskin tilanne että mikään työvoimatilasto ei osoita että meillä olisi otettavissa vaikkapa puolen vuoden päästä kerralla töihin neljätuhatta uutta ihmistä se on se realiteetti että tämä pitää toteuttaa käytännössä vastuullisesti

ensin olisin halunnut kysyä edustaja marinilta mutta hän lähti pois onko todella totta että hän on tampereen valtuustossa äänestänyt hoitajamitoituksen korottamista vastaan jos näin on niin kaikki se mitä hän on täällä puhunut ja arvostellut asettuu hieman erilaiseen valoon vai mitä edustaja heinäluoma kannattaa muistaa että puheet ovat peräkkäin arvoisa puhemies tämä todellakin on kokonaisuus jota meidän pitää ratkoa koska aikataulu on se että eduskunnalla on viisi viikkoa jäljellä on aivan selvä että tarvitaan huolellinen valmistelu kokonaisuudesta huolellinen valmistelu kokonaisuudesta ja silloin pitää myöskin miettiä vastuullisesti niin rahoja kuin meidän vanhusten määrää meidän kaikkien pitää olla hyvin huolissamme siitä että kun meidän vanhusten määrä kasvaa todella kovaa vauhtia yli kahdeksankymmentä vuotiaiden osuus kaksinkertaistuu muistaakseni ensi vuosikymmenen aikana niin miten me todella saamme rahamme riittämään siihen että me hoidamme kaikkia ja kun me samaan aikaan kuulemme sen että valtiovarainministeriön virkamiehet sanovat että pitäisi sopeuttaa ensi kaudella kaksi miljardia niin kuten edustaja zyskowicz on kysynyt missä on se teidän aarrearkkunne josta te ammennatte kaikkiin näihin hyviin tarkoituksiin näitä rahoja mistä on kaikki sekä että muihin nämä asiat pitää siis hoitaa mutta ne täytyy katsoa kokonaisuutena niin omaishoito niin kotipalvelut ja ne lupaukset joita te teette pitää tehdä vastuullisesti ne pitää tehdä vastuullisesti jotta vielä vaalien jälkeenkin voitte lunastaa näitä lupauksia se on aika oleellinen asia minä olen huolissani teidän puolestanne eivät eivät rahat riitä kaikkeen eli käytetään ne rahat mitä meillä on käytettävissä parhaalla mahdollisella tavalla ja edustaja lindtman kyllä minä haluan että joka puolella suomea jokaisessa vanhusten hoivapaikassa on riittävä määrä hoitoa ihan jokaiselle

vanhuspalvelulaille kyllä sitovuudelle kyllä mitoitukselle mutta valmistellaan huolella mikä on se väline millä se mitoitus määritellään
vastauspuheenvuoro valiokunnan puheenjohtaja kiuru arvoisa puhemies

olisi tietä tien pitäisi olla yhteinen tässä salissa valtava enemmistö kannattaisi pysyvän sitovan hoitajamitoituksen tekemistä joka minimissään olisi nolla pilkku seitsemän mutta maksimissaan hoitoisuuden huomioiden paljon enemmänkin mutta tässä salissa kokoomus ei vieläkään sitoudu edes siihen minimiin että nolla pilkku seitsemään tarjottaisiin kaikille seitsemänkymmentäkahdeksan prosenttia meidän nykyisistä vanhuspalveluiden piirissä olevista ihmisistämme jotka tarvitsevat tehostettua tai laitoshoitoa ovat valitettavasti sen alapuolella yli nolla pilkku seitsemän toteutuu vain joten aika kylmää puhetta on minusta olisi tärkeätä että myös nämä seitsemänkymmentäkahdeksan prosenttia näiden palveluiden piirissä olevista ihmisistä pääsisi pääsisi tuon korkeamman mitoituksen piiriin jolloin voisimme turvata arvokkaan vanhuuden myös heille siltä osin kysynkin vielä kerran eikö tämä nolla pilkku seitsemänä miniminä ja hoitoisuus siihen päälle olisi eduskunnalle järkevä tiekartta jonka valiokuntakin voisi täällä tehdä jos hallitus ei tee näitä toimia itse

kaikki

on ollut rahanpuute joskus heikko kilpailuttamisosaaminen joskus taas tehtyjen sopimusten heikko valvonta

onko tämä kasvava tarve nyt todella huomioitu meidän koulutusjärjestelmässämme että meillä riittää ammattilaisia tulevaisuudessa

fyysinen psyykkinen muistiterveyteen liittyvä sekä myös sosiaalinen toimintakyky on jo nykyisen vanhuspalvelulain mukaan arvioitava ja otettava huomioon silloin kun hoitajien määrää mitoitetaan ja ikäihmisten ympärivuorokautisen hoidon asumispalveluissa ovat ne vähintään keskivaikeasti muistisairaat ja runsaasti apua tarvitsevat vanhukset jotka eivät pärjää yksin siis ne kaikkein heikoimmat ja siksi siitä vanhuspalvelujen osasta on erittäin perusteltua keskustella ja paljon arvoisa puhemies nolla pilkku viiden mitoituksella hoitajilla ei ole yhdelle vanhukselle aikaa vuorokaudessa kuin satakolmekymmentäviisi minuuttia se on noin kaksi ja puoli tuntia siinä eivät fyysisten tarpeiden lisäksi toteudu mitkään yksilölliset tarpeet siksi siitä on perusteltua keskustella
arvoisa puhemies meillä on paljon konkreettisia ehdotuksia millä tavalla edetä me haluamme

hoitajamitoituksen perusteet lakiin joka nimenomaan perustuu asiakkaan tarpeeseen ja hoitoisuuteen meidän ammattikunta hoitohenkilöstö on niitä tehnyt jo pitkään mutta se ei ole vielä valtakunnallisesti kunnolla levinnyt ja se pitää saada sitovaksi kaikille ja pitää muistaa kotihoito ja palveluasuminen koska täällä nyt puhutaan tästä mitoituksesta niin jokainen kuntapäättäjä voi nyt tehdä seuraavassa valtuuston kokouksessa esityksen mitoituksen nostosta omassa kunnassa vaikka puheenjohtaja

vastaan kaikkiin ministereiden kysymyksiin mutta käytettävissäni kuitenkin on vain minuutti aina aikaa toisin kuin ministereillä on useita minuutteja esittää näitä kysymyksiä mutta en todellakaan kaipaa täällä erityisesti syyllisiä vaan kaipaan ratkaisuja ja kantaa siihen aiotaanko tämä tärkein tämä kysymys hoitajien määrästä mitoituksesta laittaa lakiin vai ei ja olen mielenkiinnolla kuunnellut näitä kokoomuslaisten puheenvuoroja sekä aikaisemmin eilen että tänään ja nyt totean että kyllä täällä palkitaan kun on loppuun saakka ministeri orpo taisi kertoa sen todellisen jutun kun hän kertoi miten hän on huolissaan rahasta kuinka vaikeata tämän toteuttaminen on kun tämä vaatii rahaa ja minä kyllä joudun lukemaan sen niin ettei kokoomus aio toteuttaa tätä hoitajamitoitusta myöskään vaalien jälkeen niin että siellä olisi tämä minimi nolla pilkku seitsemän joita kaikki muut eduskuntaryhmät kannattavat

ministeri orpo minuutti paikan päältä
arvoisa puhemies ei ole näin

hallituksen linja me haluamme vanhuspalvelut kuntoon on aivan selvää että tarvitaan enemmän hoitajia ja tarvitaan se mitoitus lakiin sitovana mutta sitten työryhmätyöskentelyn jälkeen tulee että miten se mitoitus määritellään se tarkoittaa enemmän hoitajia me sitoudumme siihen me tarvitsemme joka tapauksessa enemmän hoitajia mutta viime kädessä se onkin meidän tarvitsee myöskin löytää ne rahat niihin palkkoihin ja niiden kotien rakentamiseen ja ostopalveluihin ainut mikä siihen auttaa on työllisyyskehitys joka on onneksi nyt ollut erinomaista kuntatalous on paremmalla pohjalla sitä kautta me voimme huolehtia näistä äärettömän tärkeistä vanhusten palveluista se raha täytyy tehdä tässäkin tapauksessa ensin edustaja heinäluoma voin sydämestäni sanoa että haluan hoitaa vanhusten palveluita myös vaalien

arvoisa puhemies kuunnellut tarkkaan tätä keskustelua ja se tuli suurin piirtein keskustelun puolessa välissä kun ministerit saivat puhua mutta sanan jälkeinen virkkeen osa oli tärkeä osa useammat puolueet täällä toteavat että kannatetaan kyllä henkilöstömitoitusta lakiin ja jopa nolla pilkku seitsemää mutta sen jälkeen kerrotaan että mistä syystä se ei ole mahdollista ja niin ministeri orpo sen sanoi olette hallituksena linjanneet että tarvitaan sitova mitoitus mutta ette kertonut että mikä se mitoitus on onko se nolla pilkku neljä onko se nolla pilkku viisi siihen me tarvitsemme vastauksen ja onko keskusta tässä linjauksessa mukana keskusta omassa ryhmäpuheenvuorossaan puhui nolla pilkku seitsemästä ettehän te ole sellaisessa mukana senhän ihmiset tarvitsevat ja haluavat tietää että missä mitoituksessa te olette mukana ei sitä että se tulee lakiin kirjattua vaan millä luvulla se kirjataan

puhemies se mikä esperin laitoksissa ja muuallakin on tapahtunut edesvastuutonta eikä asia ratkea toimitusjohtajan erolla eikä puheella vaan uusilla lakisääteisillä toimilla valmistellaan nyt pohjaksi velvoittava hoitajamitoitus nolla pilkku seitsemän ja lisäksi thln esittämät pätevät lakisääteiset laatukriteerit asukkaiden kuuleminen kriteerien seuranta ja rikkomuksista rangaistukset minä ihmettelen suuresti sitä jatkuvasti täälläkin opposition toistamaa puhetta että tapahtunut puhuisi sotea vastaan koska asiahan on juuri päinvastoin ongelmana tapahtuneessa on ollut pienten kuntien huono tila ja osaaminen ja rikkomusten valvonta soten mukana maakunnat voivat paljon leveämmillä harteilla ja asiantuntemuksella hoitaa pätevästi tilaamisen

arvoisa puhemies ainakin kahdesta asiasta hallituksessa on selvä yhteinen näkemys siitä että vanhuspalvelulakia voidaan lähteä uudistamaan tekemään valmistelua ja että oikeusministeriö valmistelee rangaistusten koventamista tällaisissa tapauksissa kuin mitä esimerkiksi esperi care oli

puhemies vielä kerran haluan todeta nämä eivät ole ongelmia ja näitä tapauksia ei tapahdu vain pienissä kunnissa meillä on isoja kuntia espoo vantaa pääkaupunkiseudulla tampere turku joissa myöskin tehdään ulkoistuksia sen takia että siellä usein on kyse poliittisesta harkinnasta jossa oikeisto ajaa aivan samantyyppistä markkinaehtoista palvelutuotantoa myöskin kuntatasolla kuin mitä nyt ajetaan tämän sote uudistuksen

mitä kokoomus antaa suomen ikäihmisille tässä yhteydessä
tuon puheenvuoron kohdalla edustaja zyskowicz nousi pontevasti ylös vastauspuheenvuoro teillä arvoisa
arvoisa herra puhemies ensin edustaja anderssonille on pakko sanoa että eivät ne ongelmat ole pelkästään ulkoistetuissa palveluissa kuten tiedätte muistelkaa koukkuniemeä muutaman vuoden takaa siellä kaupungin omassa palvelussa oli skandaalimaista laiminlyöntiä täällä moni kysyi muun muassa edustaja andersson ja moni muu mitä kokoomus tarkoittaa moni kysyy mutta kukaan ei halua kuulla vastausta vastaus on se että

haluamme lakiin henkilöstömitoituksen perusteet ja se tarkoittaa sitovasti velvoittavasti tarkasti kun ne perusteet ovat siellä laissa niin sen jälkeen toimeenpanossa järjestäjät käytännössä kunnat tänään jatkossa ehkä maakunnat huolehtivat siitä että näiden hoitoisuusperusteiden perusteella ja näiden perusteiden perusteella ne luokitukset

laitetaan käytännössä toimimaan nämä järjestäjät vastaavat siitä tässä on vastaus vastaus
arvoisa puhemies tämän keskustelun ydin lähtee siitä miksi me edustajat teemme lainsäädäntöä me pääsääntöisesti teemme sitä turvataksemme heikkojen ihmisten asemaa näin tapahtuu työlainsäädännössä koulutuksessa ja ja niin edelleen näitä heikompia ihmisiä ovat monasti lapset vanhukset ja ikäihmiset siksi me haluamme sitovan mitoituksen minusta on historiallista ministeri orpo että kokoomus on kuin yösuunnistaja on kompassi kadonnut mennään rastilta rastille mutta ei löydy sitä tärkeintä rastia joka on sitova hoitajamitoitus kymmenen puoluetta haluaa tämän ja yksi vastustaa sen nimi on kokoomus tulkaa nyt järkiinne

arvoisa puhemies nyt puhutaan hyvin tärkeästä asiasta mutta on ollut surullista seurata tätä keskustelua nimenomaan tämän syyllistämisen ja syyttelyn näkökulmasta melkein jokaisessa puheenvuorossa on todettu se että tämä ongelma on pitkäaikainen yksikään täällä ryhmäpuheenvuoron käyttänyt puolue ei voi välttää syyllisyyttä

jokainen on ollut hallitusvastuussa eikä ole hoitanut tätä asiaa mutta nyt täällä on monta ratkaisua esitetty ja tämä on yhteinen ongelma täällä on paljon puhuttu ulkoistamisesta mutta näyttää siltä että erityinen osaaminen on tässä kehittynyt syyllisyyden ulkoistamiseen ja silloin kun itse tuntee syyllisyyttä niin silloin reagoi melkein aggressiivisesti jos hakee syyllisyyttä muualta kyllä meidän pitää nyt yhdessä hakea ratkaisua ja tässä on tullut hyviä esityksiä mitä tulee sitten tähän lakialoitteeseen niin minä olen monta kertaa kuullut esitettävän huolta huolellisesta lainvalmistelusta ja tämä vaatii huolellisen lainvalmistelun tämä ei ole pikajuttu

arvoisa puhemies kyllä meidän tämänkin sukupolven rahojen pitää riittää vanhusten säälliseen hoitoon ja hyvään elämään he ovat hyvinvointivaltion meille rakentaneet ja me olemme sen heille velkaa että heidän heidän hyvästä elämästään pidetään huolta se palaute mitä tuolta niiltä ihmisiltä saa jotka ovat töissä hoitajina ja ja omaisilta on se että ne jotka kaikkein heikoimmassa asemassa tällä hetkellä ovat ovat juuri ne vanhukset joiden omaisilla ehkä ei ole voimia puolustaa näitä vanhuksia tai joilla on itsellään muistisairauksia tai vaikeuksia puolustaa omaa asemaansa

oletteko tiedostaneet tämän että jotta me saamme nämä asiat kuntoon niin meidän pitää miettiä heikossa asemassa olevien vanhusten kannalta tätä asiaa ja hoitajamitoitus lakiin olisi siinäkin hyvin tärkeä pohjataso

arvoisa puhemies haluan olla rakentava ja toivon että hallituspuolueesta myöskin ollaan rakentavia nimittäin kun täällä on keskustelua kuunnellut niin se hyökkäys mikä hallituspuolueiden taholta on tullut on ikään kuin tänne oppositioon sälytetty kaikki vastuu miltei kaikesta tässä maailmassa alkaa menemään jo banaalin puolelle koetetaan palauttaa tämä keskustelu siihen mistä täällä tänään on kysymys eli siitä että meillä ihan aidosti edustaja sinuhe wallinheimo te nauratte

te silloin ajattelette minun mielestäni tämä keskustelu on aidosti mennyt tosi oudoille sfääreille nyt kun täällä on tehty tämä opposition yhteinen mitoitusaloite että kirjataan se lakiin minä pyydän ministeri saarikko antakaa sille mahdollisuus täällä eduskunnassa antakaa meidän edes yrittää suomi on rakennettu sillä että me emme ole luovuttaneet ja nyt on akuutti tilanne juuri nyt on se momentum jos kokoomus ei tähän lähde me muut olemme teidän tukenanne ministeri

puhemies sääli siitä että edustaja kaikkosen kanssa meillä oli ihan toiset keskustelut mutta palatakseni tähän asiaan arvoisa edustaja guzenina richardson te te kyllä tuolla espoon kaupungissa olette vaatimalla vaatinut subjektiivisen päivähoidon rajausta missä on ollut vaatimalla vaadittu nolla pilkku seitsemän hoitajamitoitus en ole kuullut sitä teiltä en ole kuullut teiltä edustaja lindtman en ole kuullut sanna marinilta jopa edustaja marin on tehnyt juuri toisenlaisen päätöksen siellä kaksi kuukautta sitten

että espoossa olen vaatinut että tämä hallituksen tekemä kavennus subjektiiviseen päivähoito oikeuteen perutaan ja näin on espoo päättänyt vaikka kokoomus sitä vastusti espoossa syksyllä budjettineuvotteluissa meidän demareiden ja muiden puolueiden muiden puolueiden yhteistyöllä me nostimme vanhuspalveluiden määrärahoja teidän vastustuksestanne huolimatta älkää tulko minulle saarnaamaan mitä minä olen tehnyt sillä minä tiedän mitä te olette tehnyt

puhemies kokoomus antaa ymmärtää että lakiin uhkasakkoineen ja niin että hoitajaksi laskettaisiin vain oikeasti hoitotyötä tekevä henkilö olisi jotenkin äärimmäisen vaikeaa edustaja laitinen pesola otti esiin myös varhaiskasvatuksen eihän se sielläkään ole ollut vaikeaa määritellä kuinka monta lasta avutonta heikossa asemassa olevaa lasta per aikuinen voidaan määritellä lakiin ja silti se ei takaa hyvää varhaiskasvatusta tarvitsemme myös monta kertaa lisää henkilökohtaisia avustajia ja muuta tämä on oikeasti helppo määritellä jos me haluamme määritellä lapset ovat heikossa asemassa vanhukset ovat heikossa asemassa tämä olisi pitänyt tehdä jo sdp ei tehnyt sitä viime kaudella keskusta ei tee sitä tällä kaudella nyt olisi aika näyttää että me teemme sen jätetään kokoomus yksin ei siinä mitään kyllä meillä voimaa riittää

puhemies minä uskon että vanhustenhuolto ja hoito ovat parantuneet vuosikymmenten aikana varsin paljon muistan ajan jolloin ministeri ohjasi ministeriötä että laitoshoitopaikkoja tulee vähentää sen ansiosta kotihoito on tehostunut siellä se hoito on varsin hyvää ja osa on sitten tehostetun palvelun asunnoissa mutta olen saanut palautetta että kaikki nämä virheet eivät ole yksityisellä vaan julkisellakin puolella on paineita ja haasteita näin siellä työskennelleet ainakin ottaneet yhteyttä tässä on varmasti peiliin katsomisen paikka kaikilla meillä jotka olemme kuntapäättäjinä olleet että tähän tilanteeseen on tultu nyt tässä on ministeri avannut kuinka mennään eteenpäin ja tahtotila on vahva se minusta on ehkä tärkeintä että meillä on meillä on tahtotila hoitaa ikäihmisten asioita siten että arvokas vanhuus turvataan

yhteiskunnan hyvinvoinnin on rakentanut
ja vielä vastauspuheenvuorot edustajille eestilä tanus ja ennen ministeriä edustaja viitanen näillä mennään edustaja eestilä vastauspuheenvuoro
arvoisa herra puhemies yhtä tärkeä kuin mitoitus on se mitä siellä hoitopaikalla todella tehdään tämmöistä viestiä minä olen saanut täältä hoitokodeista mehän tiedämme että vanhusten hyvinvointia ja vointia seurataan monilla mittareilla niitä päivitetään jatkuvasti ja kattavan hoitosuunnitelman tekeminen ainakin tämän paperin mukaan vie parhaimmillaan peräti kolme tuntia ja kun näitä aina päivitetään ja pyöritetään ja henkilökunta joutuu tekemään monia kirjauksia erinäköisiin tietokantoihin potilastietojärjestelmiin ja näihin niin se keskeinen viesti kuuluu näin toivon päättäjiltä viisautta karsia näitä papereiden täyttämisiä minimiin ja antaa hoitajien käyttää työaikansa asukkaiden todelliseen hoitoon ja läsnäoloon

puhemies arvokkaaseen vanhenemiseen kuuluu hyvä laadukas ja kunnioittava hoito hoitokodeissa jos näin ajattelemme niin nyt julkisuuteen tulleet väärinkäytökset vanhustenhoidossa ovat olleet voi sanoa arvokkuuden irvikuvia osa näistä julkisuuteen tulleista laiminlyönneistä on varmasti lupa ja sopimusrikkomuksia mutta sen lisäksi osassa on vaarannettu paitsi asiakkaiden potilaiden terveyttä myös henkeä ensisijaisesti vastuu näistä laiminlyönneistä on tietysti hoitokotien ja hoivayritysten johdolla eikö heidät tulisi tarvittaessa saattaa myös rikosoikeudelliseen vastuuseen kysynkin ministereiltä tiedän että olette käyneet jo keskusteluita eri toimijoiden kanssa onko käyty keskusteluja valvovien viranomaisten avin ja valviran ne ryhtyisivät myös tältä osin tarvittaviin toimenpiteisiin toisin sanoen tarvittaessa tutkintapyyntö ja tarvittaessa rikosoikeudelliseen vastuuseen saattaminen

puhemies kyllä minusta ministeri orpo tilanne nyt on se mikä täällä on tänään tullut täysin selväksi kokoomus vastustaa sitovaa hoitajamitoitusta välillä se sanotaan suoraan ja välillä se sanotaan selitellen tai johdatellen asioita muihin asioihin mitä tulee tampereeseen ministeri orpo

tänään kello viisitoista yhdeksäntoista kokoomus ministeri orpo oli olevinaan sitä mieltä että jonkinlaista mitoitusta kannatetaan mutta ennen kuin kukko kolmesti lauloi tai kello kello oli kuusitoista täällä oli jo kaksi kokoomuksen edustajaa mukaan lukien eduskuntaryhmän puheenjohtaja selittänyt monin sanoin miksi ei pitäisi sitovaa mitoitusta tulla tästä ei ota erkkikään selvää mutta sen me tiedämme että tämä kaikki johtuu siitä että kokoomus ei halua kokoomus ei halua eikä tule haluamaan
tähän puheenvuoroon ainakin kaksi hallituspuolueiden edustajaa haluaa vastata mutta kun hallituspuolueiden edustajia ovat myöskin ministerit saarikko ja orpo myönnän heille äsken sovitusti puheenvuorot ministeri saarikko kolme minuuttia

arvoisa puhemies kaikki tässä salissa olevat edustajat ja joka ikinen suomalainen kuntapäättäjä on mahdollinen toimija ikäihmisten paremman vanhuuden puolesta me voisimme loputtomasti keskustella siitä mitä tämä hallitus muutti ja mitä edellinen hallitus muutti minustakin olisi houkuttelevaa kerrata vielä kerran se että kaksisataaseitsemänkymmentä miljoonaa lähti demarien toimesta vanhuspalveluista ja että totesitte vielä senkin että poistetaan arvokas vanhuus ja määritellään sitä vähän pykälässä uudella tavalla kuka saa hoitoa ja kuka ei laitoksesta mutta oleellista arvoisa puhemies on katsoa eteenpäin tässä keskustelussa olemme todenneet nopeina toimenpiteinä valvontaresurssien vahvistamisen haluan erityisesti mainita ja kiittää rkpn puheenjohtaja anna maja henrikssonin puheenvuoroa viime viikon kyselytunnilla tästä aiheesta se oli hyvin puhutteleva ja muistutti meitä resurssien vähyydestä ja kapeudesta siksi me tulemme vahvistamaan niitä ja kyllä täällä salissa esitettyyn kysymykseen viitaten tarvittaessa valvontaviranomainen tekee myös tutkintapyynnön poliisille ja asia saatetaan rikosoikeudelliseen vastuuseen se on valvontaviranomaisen harkittavissa lisäksi olen todennut että ministeriössä on käynnistetty vanhuspalvelulain päivitys itse asiassa se ei ole suinkaan ainut sisältölaki joka vaatii uudelleentarkastelua jo teknisistä syistä uuden sote maakuntauudistuksen myötä kaikki sisältölait pitää käydä läpi ja siinä samassa yhteydessä on oiva mahdollisuus tarkastella paremmin ja selkeämmin laatua osaksi lakia ei vain laatusuosituksia parempi mahdollisuus tarkastella sanktiointia huonosta hoivasta

keskustelisimme täällä aivan oikeutetusti arvokkaasta vanhuudesta ja palveluiden sisällöstä me emme väistä sitä tosiasiaa että tarvitaan myös parempi rakenne vaikka meitä selvästi jo hiukan kyllästyttää puhua uudistamisesta rakenteiden osalta ja näemme siinä paljon riskejä eikä siitä kerralla täydellinen tule on aivan selvää että myös palveluiden sisällön kannalta tarvitaan selkeämmät rakenteet maakunta on vahvempi kuin nykyinen kunta joka on vastuussa palveluista jatkossa vastuussa on maakunta ja valinnanvapaus osana tätä uudistusta tarkoittaa myös valintaa julkisiin palveluihin toisin kuin tällä hetkellä kunnat jotka ovat kokonaan ulkoistaneet eivät tätä mahdollista viimeisenä arvoisa puhemies mitoitus on mahdollinen kuten edustaja huhtasaari mainitsi varhaiskasvatuksessa se on lastensuojelussa se on se on siis täysin mahdollista laatia mutta haluan ikäihmisten arvokkuuden vuoksi että se tehdään hyvin

arvoisa herra puhemies ensinnäkin edustaja karimäen tärkeään huomioon haitallisen veronkierron ja verosuunnittelun kitkemisestä se on aivan oikea huomio tämän hallituksen aikana on tehty lukuisia lakiuudistuksia joilla pyritään kitkemään haitallista verosuunnittelua veronkiertoa on tehty niitä oecd tasolla eu tasolla ja kotimaisella tasolla tästä työstä voimme olla koko eduskunta ylpeä että näitä on saatu eteenpäin sote uudistuksessa

tästä keskustelusta jota me olemme käyneet näiden sanon törkeidenkin laiminlyöntien julkitulon jälkeen täytyy olla tyytyväinen siitä että me käymme niin laajaa keskustelua tärkeistä vanhuspalveluista ongelmiin on lähdetty puuttumaan päättäväisesti on pistetty hallituksen toimin vanhuspalvelulain kokonaisuudistus liikkeelle ja hyvään valmisteluun pitää tehdä hyvää valmistelua tämä on niin suuri kysymys ja laaja kokonaisuus että se pitää valmistella hyvin käyttää asiantuntijavoimaa sen lisäksi on päätetty valvontaa vahvistaa me tuomme lisätalousarvion kahdeskymmeneskuudes päivä eduskunnan käsittelyyn jossa suunnataan määrärahoja valvontaan sanktioita on lähdetty kiristämään eli kun on ilmiselvää että väärinkäytöksiä laiminlyöntejä on niin sanktioita kiristetään eli paljon erilaisia toimenpiteitä tehdään huolissani on siis oikeasti se että me joka tapauksessa tarvitsemme tuhansia uusia hoitohenkilöitä vai mitä edustaja juvonen tuhansia uusia hoitohenkilöitä niin kotipalveluihin kuin laitospalveluihinkin ja ja kun meillä on oikeasti pienemmät ikäluokat ja kun sitä työväkeä tarvitaan tällä hetkellä onneksi eri puolilla suomea yrityksiinkin niin meidän täytyy varautua myöskin siihen että me tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa josta pystymme vastaamaan tähänkin ongelmaan
arvoisat edustajat myönnän tässä debattivaiheessa vielä paikalla olevien eduskuntaryhmien edustajille yhden per ryhmä ja sen jälkeen menemme puhujalistaan ja palaamme taas debattiin puhujalistan tietyissä vaiheissa mikäli näiden ryhmien tässä kohta käyttämien puheenvuorojen jälkeen ministeri vielä näkee nimenomainen ministeri saarikko erityisen aiheen minuutin kahden puheenvuoroon myönnän sen hänelle

arvoisa puhemies tämänkin keskustelun pohjalta on välttämätöntä löytää oikeita ratkaisuja jotta vanhuksemme voisivat elää turvallisesti arvokasta elämää ja jotta jokainen voisi tuntea loppuun asti että häntä kunnioitetaan ja arvostetaan tässä yhteiskunnassa voinnista huolimatta tämä on täällä aivan yhteinen asia ei suinkaan syyttelyn tai riitelyn asia vanhukset omaiset hoivahenkilöstö tarvitsevat ja ansaitsevat ennen kaikkea vastuullista ratkaisuhakuista toimintaa tähänkin asiaan tähän ongelmakokonaisuuteen yksi oikea ja järkevä ratkaisu on se että tässä talossa viedään tämä maakunta ja sote uudistus vihdoinkin maaliin ja lopetetaan tämä vellova tilanne mikä näitten sote uudistusten ympärillä on ollut jo vuosikausia

arvoisa herra puhemies ihan ensin yhä edelleen tarvitsee hieman hämmästellä tätä kokoomuksen monenlaista viestintää vielä tässä salissa jota etukäteen oli jo myöskin hieman omavalvonnasta ymmärtääkseni aika arvostettu tuomas pöysti on viimeksi maanantaina todennut että omavalvonta ei voi korvata viranomaisvalvontaa siihen suuntaan olette viemässä tätä yhä edelleen ja tältäkään osin sote uudistus ei ratkaise minua häiritsee keskustelussa että syyllistetään kuntapäättäjiä viime vaalikaudella leikattiin kunnilta valtionosuuksia tällä vaalikaudella kahdeksansataa miljoonaa euroa ei mikään ihme että on kunnilla hieman hätä minkälaisia päätöksiä siellä tehdään ja mikään kunta vaikka syyllistetään hankintaosaamista ihan varmasti ei ole antanut millekään yritykselle eikä järjestölle lupaa tehdä laittomuuksia ihan varmasti mikään kunta hankkiessaan palveluita ei anna lupaa tehdä laittomuuksia siitä syystä hinta ei ole koskaan pelkkä kriteeri

ratkaista riitelemällä mutta pakko on silti sanoa edustaja paateron puheenvuoron jälkeen että jos marraskuussa sosiaalidemokraatit tampereen valtuustossa äänestävät hoitajamitoituksen alentamisen puolesta ja sen jälkeen täällä pitävät valtavaa meteliä samasta asiasta te ette ole puolustaneet sitä asiaa silloin kun siitä asiasta teidän omassa kotikunnassanne on päätetty me me olemme syyllisiä mutta niin olette tekin ja tästä asiasta päästään eteenpäin vain ja ainoastaan sillä että nyt otetaan vakavasti tämä vanhustenhoidon tila jossa meillä kaikilla on peiliin katsomisen paikka

toivon että ne hoitajavetoiset pienet paikat säilyvät ja ylipäätään sitä että se laitoshoito laitetaan kuntoon mutta myös kotihoito eikä unohdeta omaishoitajia mutta ei kannata sellaista asiaa yrittää selittää mustasta valkoiseksi missä itse on ollut mukana

arvoisa herra puhemies kyllä se juuri näin on pitäisi yrittää elää siten kuin opettaa ainakin itse olen espoossa tehnyt toimia kaikista niistä asioista mihin täällä myös kritiikkiä osoitan vanhusasiamies kilpailuttaminen ja mitoitus nämä löytyvät sieltä

hallitus jossa myös sdp oli mukana sen nolla pilkku viiteen ja nyt me olemme sen nolla pilkku viiden äärellä ja kyllä se on matala minun mielestäni se täytyy nostaa sinne nolla pilkku seitsemään kysyisin teiltä hyvä ministeri kun täällä on puhuttu valvonnasta eun toimintamallissa muun muassa tuotantoeläimille suoritetaan tarkastuksia ja valvontaa ilman ennakkoilmoitusta mitenkä tämä voitaisiin tuoda myös tänne meille että ihmisiä myös samalla tavalla seurattaisiin olen esittänyt auditoinnin parantamista suomessa pitäisikö

nyt kun meillä on tämä valvonta erityisesti tässä tapetilla perustaa suomeen muun muassa riippumaton auditointiyksikkö joka olisi riippumaton ja jossa olisivat ammattitaitoiset auditoijat

puhemies täytyy sanoa että tämän keskustelun perusteella minulle on jäänyt täysin epäselväksi se mitä kokoomus tosiasiassa ajaa kaikella kunnioituksella mutta minä en ymmärtänyt edustaja zyskowiczin vastauksesta perusteiden perusteista yhtään mitään se vastaus oli täydellisen epäselvä sen osalta mikä se on se malli ja parannus mitä kokoomus kannattaa kaikki muut puolueet ovat yhteisymmärryksessä edes yhdestä konkreettisesta ratkaisusta jolla vähimmäismitoitusta nostetaan sitä kautta pystytään ohjaamaan lisää resursseja vanhustenhuoltoon huolehtimaan siitä että laatu kautta linjan nousee niin yksityisten palveluntuottajien hoitolaitoksissa kuin yhtä lailla julkisella puolella jossa monet kamppailevat resurssipulan kanssa onko siis käymässä niin että kokoomus taas kerran ainoana puolueena estää tämän konkreettisen parannuksen aikaansaamisen

välikysymyskeskustelussa on nyt kyse siitä mitä hallitus on tekemässä vanhusten paremman hoidon eteen teillä on nyt valta ja vastuu ja tämä on tosiaan välikysymyskeskustelu sen vuoksi olen hyvin pettynyt siihen että nyt hallituksen piiristä kuitenkin viestitään että ei ole tulossa mitoitusta ei ole tulossa lisää hoitajia ei ei ole tulossa tiukennuksia hankintalakiin ei ole tulossa mitään ei mitään konkreettista se että ministeri saarikko lupaa lisäbudjetissa tuoda vähän rahaa valvontaan ei auta kun te olette ajamassa läpi sote esitystä joka lisää omavalvontaa josta asiantuntijat sanovat että se ei toimi nytkään ja monet asiantuntijat varoittavat siitä että hallituksen sote malli tulee lisäämään katvealueita semmoisia harmaita alueita joita kukaan ei valvo ja nyt kuitenkin meillä olisi tarvetta parantaa vanhusten palveluiden valvontaa eli te käytännössä pahennatte nykytilannetta päinvastoin esimerkiksi edustaja

puhemies on erikoista sanoa että sote uudistus pahentaisi nykytilannetta arvostettu asiantuntija heikki hiilamo totesi että itse asiassa sote uudistuksessa on elementtejä työkaluja joilla voitaisiin parantaa tällaisia tilanteita kuin mikä tässä esperi caren tapauksessa oli toisaalta henkilö joka varmasti tästä olemme samaa mieltä on toiminut tässä kysymyksessä täysin väärällä tavalla eli esperi caren entinen toimitusjohtaja marja aarnio isohanni totesi viime vuonna kauppalehdessä että nimenomaan tämä tilanne missä nyt suomessa valitettavasti on oltu että sote uudistus ei ole edennyt on ollut heidän

ole ollut järkevää mutta sitä edelleen ihmettelen miten sosiaalidemokraatit täällä vastustavat sote palvelujen ulkoistamista mutta kunnissa ulkoistavat täyttä häkää te ulkoistatte vastuun myös siitä mitä te te teitte viime hallituksessa ja kokoomuksen osalta minä kyllä edelleen kysyn onko se kyllä vai ei sille sitovalle nolla pilkku seitsemän

arvoisat edustajat myönnän nyt vielä neljä puheenvuoroa sitten kaikki ryhmät ovat äsken sovitulla tavalla saaneet puheenvuoron ja myönnän puheenvuorot myöskin niille edustajille joihin tässä nyt on aivan erityisesti kohdistunut vielä tarpeita vastata siispä olen päätynyt myöntämään vastauspuheenvuorot seuraaville edustaja zyskowicz edustaja kymäläinen edustaja heikkinen ja edustaja tanus jonka ryhmä ei ole vielä saanut tätä puheenvuoroa
arvoisa herra puhemies ensiksikään en kiistä sitä että viime päivinä olemme epäonnistuneet viestinnässämme mutta kun täällä vielä tänään kysytään mikä on kantamme niin yritän sen vielä kerran teille kertoa

jälkeen toimeenpanossa järjestäjät kunnat tulevaisuudessa maakunnat huolehtivat siitä että hoitoisuusmittarien mukaiset luokitukset ja mitoitusluvut tulevat käytännössä sovellettaviksi tällä tavoin hoitoisuus on kaiken perustana
toisin kuin äsken sanoin en myönnä vastauspuheenvuoroa edustaja kymäläiselle vaan edustaja marinille
arvoisa puhemies kokoomuksen ministeriryhmän valtiosihteeri anna kaisa ikonen toimii nykyään tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtajana ja varmasti hyvin tiedätte tampereen kaupunginvaltuuston päätöksistä ja siitä mitä siellä on ollut esillä sdpn valtuustoryhmä vaati viime talousarvioneuvotteluissa että hoitajamitoituksen alentamista

ei toteutettaisi mutta tämä ei kokoomukselle käynyt kokoomuksen joka on pormestarikoalitiossa vaatimuksesta tämä esitys budjettisovun nimissä toteutettiin onneksi tampereella mitoitus on kuitenkin koko ajan ollut yli nolla pilkku viiden suosituksen siitäkin huolimatta että kaupungin väkimäärä on kasvanut ja vanhusten ja ikäihmisten määrä on lisääntynyt ja valtionosuuksia on samaan aikaan tämä hallitus leikannut onneksi olemme pystyneet pitämään mitoituksen yli nolla pilkku viidessä

suostu
arvoisa herra puhemies kuten tässä keskustelussa on käynyt selväksi vanhusten hoivan parantamiseen tarvitaan monia asioita tarvitsemme sitovan hoitajamitoituksen tarvitsemme lisää valvontaa tarvitsemme sanktioita väärintekijöille tarvitsemme lisää hoiva alan koulutusta koulutusta hoitoalan koulutusta ja paljon muuta

me tarvitsemme tämän tärkeimmän teon turvataksemme suomalaisten ja se on maakunta ja sote uudistus

niin nyt asioita jotka ovat vain suosituksen tasolla tuotaisiin osaksi lakia hoitajamitoitus on yksi osa tätä mutta myös ne kriteerit me emme ole ollenkaan keskustelleet täällä esimerkiksi siitä mitä kukin ajattelee että siihen nolla pilkku seitsemään lasketaan minkälaista hoidon henkilöstöä tämä on osa sitä tulevaisuuskuvaa joka meidän täytyy rakentaa rakentaa yhteisesti minkälaista se hoivan tarve kodinomaisessa ympärivuorokautisessa hoivassa on

minusta esimerkiksi raitis ulkoilma on ihmisoikeus vanhukselle tai miten huolehdimme siitä ettei kotihoidossa pelkästään tuoda ateriaa vaan että ihan oikeasti katsottaisiin perään että ikäihminen myös syö sen tällaisia käytännön seikkoja meillä on ratkottavana ja se on kaikki osa laadun keskustelua vahvimmin tämä keskustelu on mitannut laatua hoitajien määrällä ja minustakin se on kaiken perusta ja se on ydin tässä suhteessa meillä on kaikilla peiliin katsomisen paikka olisimme kaikki varmasti voineet tehdä enemmän myös kuntapäättäjinä mitä tulee tähän valvontaan minusta on hienoa että minä saatan täällä kertoa että valvonnan resursseja vahvistetaan että joka ikinen aluehallintovirasto tulee saamaan lisäresursseja tähän mutta ei koskaan mikään valvonta tule riittämään emmekä myöskään halua rakentaa semmoista yhteiskuntaa jossa ajatellaan niin että valvonta ratkaisee täällä maalataan nyt aika mustaksi ajatus omavalvonnasta minä en haluaisi lähteä sille tielle sillä on myös paikkansa se on lähtökohta ajatus luottamusyhteiskunnassa siitä että lakeja ja suosituksia noudatetaan mutta sillä olisi oltava oikeasti merkitystä kun tällä hetkellä riittää suunnitelma omavalvonnasta me teimme osana tuota kahdennenkymmenennenviidennen kohdan sitoumuksen listaa linjauksen siitä että

palveluiden järjestäjälle eli nykyisin kunnalle jatkossa maakunnalle toimitetaan neljännesvuosittain omavalvonnan raportit mitä siellä oikeasti tapahtuu mitä esimerkiksi epäkohtia omavalvonta havaitsee ja miten niihin on tartuttu ja miten niitä on muutettu yksi muutos on myös se että terveyden ja hyvinvoinnin laitosta velvoitetaan laatimaan vuosittainen valtakunnallinen yhtenäinen laatukysely läheisille ja omaisille tai ikäihmisille itselleen jos he ovat kykeneviä vastaamaan jotta me saamme myös jonkinlaisen yhteneväisen käsityksen siitä mitä tässä maassa vanhustenhoidossa tapahtuu me olemme nyt yksittäisten keskustelutapausten varassa ja varjoon uhkaa jäädä se että hyvääkin hoivaa onneksi on onneksi myös monen meidänkin kotikunnassamme mutta mikään valvonta ei pohjimmiltaan tule riittämään ellemme me huolehdi siitä että omavalvonnallakin on oikeasti jotakin merkitystä ja että sekin osataan toteuttaa sekä julkisella että yksityisellä puolella

arvoisa puhemies

sitten arvoisa puhemies tähän keskusteluun tärkeintä ei kai ole toisten syyttely menneistä taikka poliittisten pisteitten kerääminen vaan hyvien palvelujen järjestäminen niille jotka palveluja tarvitsevat on tosin paha juttu että muutamat asumispalveluja tuottavat firmat eivät ole olleet luottamuksen arvoisia jos minä yksityisenä ihmisenä huijaan vaikkapa kansaneläkelaitosta hakemalla työkyvyttömyyskorvausta ja saamalla sitä vaikka olisinkin töissä minä joutuisin raastupaan ja myös maksamaan huijaamani rahat takaisin korkojen kanssa jos asumispalvelujen tuottaja huijaa merkitsemällä työlistoihin olemattomia nimiä tai hoitamalla avutonta ihmistä jättämällä hänet nälkään lattialle tai ulosteisiinsa silloin firma saa kunnalta korvausta olemattomasta olisi oikein että firma oikeuteen ja korvaamaan perusteettomat tulot arvoisa puhemies on hyvä asia jos laitoshoidon tai tehostetun hoitajamitoitusta korjataan lailla jos lakimuutos tehdään nyt nopeasti jonka tosin oikeuskansleri on arvioinut mahdottomaksi tai sitten keväällä aloittavan hallituksen ensimmäisinä tekoina edes minimimiehityksen saaminen jokaiseen asumisyksikköön ei kuulkaa tapahdu pelkällä lain muutoksella meillä suomessa tuskin on tuhansien ammattilaisten reserviä joka välittömästi pystyttäisiin töihin palkkaamaan

että vanhustenhuollon työtä ei tänään mielletä kovin houkuttelevaksi arvoisa puhemies vuonna kaksituhattakuusi yksityisten osuus tehostetusta palveluasumisesta oli noin kolmekymmentäviisi prosenttia viime vuonna se oli noin neljäkymmentäyhdeksän prosenttia ja ja arvon kollegat koko tämä aika on tehty sote uudistusta ja joka kerta kun sote uudistus on mennyt jumiin ja lykkääntynyt yksityistämisbuumi on aina yltynyt

sote uudistus nimittäin opposition päinvastaisista väitteistä huolimatta korjaa merkittävästi myöskin asumispalvelujen tuottamista

menee jos hän ei ole tyytyväinen hän vaihtaa asumispaikkaansa ja huonoa palvelua antavat yksiköt jäävät tyhjilleen ja koska jo nykyisin tehostetun palveluasumisen asukas on keskimäärin kahdeksankymmentäkolme vuotias hän tarvitsee valintojensa avuksi paitsi omaisia ja läheisiä myöskin julkisen tahon tehokasta palveluohjausta toivottavasti maakunnat pystyvät järjestämään ikääntyneille henkilökohtaisen sosiaalityöntekijän joka osaa tehdä aidon palvelusuunnitelman ja myös valvoo oman asiakkaansa etua ja arvoisa puhemies sote ei ole mikään markkinamalli sillä hinnalla ei kilpailla palvelut pitää tuottaa sillä hinnalla minkä maakunta päättää totta kai myös sote aikana maakunta voi hoitaa asumispalveluja ostopalveluilla joihin tarvitaan kilpailuttamista siksi toivon että nyt eduskunnan käsittelyssä olevat sote lait ja erityisesti valinnananvapauslaki saadaan voimaan mahdollisimman pian ja toivon että sen myötä ihmiset pääsevät todella tekemään valintoja jolloin nykylakien mahdollistamat huonon kohtelun törkeydet jäävät

arvoisa puhemies

maaliskuun lopun jälkeen joten uskon että tiedämme yhtä sun toista tästä asiasta sote uudistukseen liittyy monenlaisia mielikuvia ja yksi niistä keskeisistä on varmasti se kuka pystyy yhteiskunnassa kilpailuttamaan palvelut tavalla jolla voidaan varmistaa että jatko on kestävä salissa on keskusteltu hyvin paljon siitä miten pienet kunnat eivät ole niin vahvoja järjestäjiä että he pystyisivät kilpailuttamaan esimerkiksi asumispalvelut niin että ne olisivat kestävällä tolalla

siihen että kuntien sijasta jatkossa nimenomaan asiakas monilla aloilla olisi tämä kilpailuttaja ja että se tulisi parantamaan suomalaisten vanhusten asemaa näin ei varmasti tosiasiassa käytännössä tule olemaan me puhumme ihmisistä jotka jotka ovat selkeästi asemassa monista syistä yhteiskunnassa en jaksa uskoa että me voimme yhtäläisesti sanoa että haavoittuvassa asemassa oleva muistisairas ihminen pystyisi itse pienen kunnan sijasta tekemään parempia asumispalveluratkaisuja kuin se yksittäinen kunta joka sekin on minusta mennyt väärälle ladulle tältä osin soteen liittyy monenlaista kritiikkiä joka on syytä ottaa vakavasti on myös hyvä todeta että me odotamme nyt perustuslakivaliokunnan kolmas kerta toden sanoo linjausta ja ja toivon että se tulisi näinä tulevina päivinä jotta pääsisimme sitten tuon uudistuksen käsittelemään loppuun tältä osin siihen liittyy myös kysymys siitä kuinka paljon tuota sisältöä tarvitsee muuttaa jos sitä ylipäätäänkään tarvitsee enää muuttaa ja tällöin tullaan jälleen siihen samaan kysymykseen minkä ministeri vehviläinen hyvin esitti täällä kuinka paljon lainsäädäntöä voidaan tuoda eduskuntaan ilman että hyvin valmisteltu laajalla kuntien kuulemisella tai kuinka paljon täällä talossa sisällä olevia esityksiä voidaan muuttaa jotta jouduttaisiin käynnistämään tämä sama ruljanssi uudelleen viime kesänä isoin kysymys oli varmasti se että taisi tulla kolmesataa sivua näin ulkomuistista

ole käyty kunnissa tarpeellista ja vaadittavaa keskustelua tältä osin on parantamisen varaa hyvä puhemies tässä tämänpäiväisessä keskustelussa on vahva tahtotila parlamentaarisesti sopia siitä millä tavalla vanhustenhuollon asioita laitetaan kuntoon yksi tärkeä elementti on varmasti valvonta me odotamme että hallitus tuo siihen näitä linjauksia joita on päätetty muun muassa lisätalousarvion nimissä lisäresursseja tarvitaan mutta tämän keskustelun tuloksena ei välikysymyskeskustelussa selvinnyt aikooko hallitus lisätä vielä loppumetreillä hyvän tahdon eleenä ja tämän suuren parlamentaarisen tuen nimissä lisäresursseja kysymys ei ole vain hoitajamitoituksesta vaan siitä kuinka monta hoitajaa tulevaisuudessa on mahdollisuus palkata lisää vaatimukset neljästätuhannesta joka olisi kai noin nolla pilkku seitsemän hoitajamitoituksen luokkaa ovat kaikuneet tässä salissa osittain kuuroille korville siksi kannustan hallituksen sisällä etsimään ratkaisuja toisissa lisäresursseissa arvioitaisiin pienien valvonnan panostusten lisäksi myöskin tätä isoa kuvaa ja jos sitä ei tule en jaksa uskoa että olisi kysymys mistään muusta kuin siitä että hallitus sisäisesti ei pysty päättämään mitoituksesta joten ei pystytä päättämään edes lisäresursseista siksi asia on vakava ja erityisesti kun täällä kuntaministeri on paikalla olettaisin että te haluaisitte niitä lisäresursseja nykyisille järjestäjille tämäkin olisi vahva viesti näin ollen arvoisa puhemies tähän loppuun on on hyvä sanoa että jos parlamentaarista tahtoa tässä talossa esiintyy eduskunnalla on lainsäätäjänä vahva toimivalta toteuttaa näitä muutoksia myös itse kokoomuksen osalta jäi epäselväksi mitä tarkoittaa hoitajamitoituksen perusteiden perusteiden kirjaaminen muilta ryhmiltä odotan että tätä poliittista tahtoa on sekä hallituksessa että täällä salissa ja olen valmis venymään koska olen istunut myös

toivotaan että pysytään siinä suurin piirtein että kaikki

arvoisa herra puhemies täällä on käyty tänään erittäin hyvää keskustelua ja minä iloitsen siitä että me puhumme vanhustenhoidosta mitoituksesta ja me käymme sellaisia käsitteitä läpi että kaikki täällä tietävät sitten mitkä ovat ne teemat millä tavalla edetään tai etenette seuraavalla kaudella mitä siellä sitten tapahtuukaan arvoisa herra puhemies tämän kauden alussa hallitus halusi heikentää hoitajamitoitusta nolla pilkku viidestä nolla pilkku neljään se on se totuus ja näin haluttiin tehdä ja näin aiottiin tehdä ja sitä laskukaavaa oli sinne kirjoitettu minulle itselleni vaikka silloin olin siellä hallituksessa se oli äärettömän raskas paikka koska olen taustaltani hoitaja ja olen tehnyt sitä työtä hyvin hyvin pitkään yli kaksikymmentä vuotta ja nähnyt niitä nousuja ja ja laskuja ja ollut yksin yövuoroissa ja tehnyt yksin sitä hoitotyötä elikkä minä tiedän

hoitajamitoitusta heikennetään sinne nolla pilkku neljään tein sen analyysin ja myös esittelin sen kansalaisinfossa pikkuparlamentissa se oli samalla myös yleisötilaisuus ja siellä käytiin myös muita hoitoalan asioita läpi ja lopuksi laadittiin vielä pamfletti mikä välitettiin sitten ministeriöön ja siellä oli muun muassa mainintoja tästä hyvästä hoidosta saattohoidosta ja niin poispäin on erittäin hyvä asia että täällä nousi ministeri saarikon

on järkyttävää ja on aivan kamalaa se mitä olemme saaneet lukea omaiset ovat ottaneet todella paljon yhteyttä olen saanut sähköpostia ja puheluja tulee kun ihmiset muistelevat jos eivät tätä hetkeä niin sitä historiaa mitä minä teen minusta tuntui että minun läheiseni kohtasi hoitovirheen minun äitiäni ja isääni ei hoidettu hyvin kuka voi minua auttaa silloin olen kuunnellut ja yrittänyt tukea siinä puhelimessa ihmiset alkavat muistelemaan taaksepäin niitä tapahtumia mitä kaikkea siellä on tapahtunut

joku edustaja nosti esille tämän lainsäädännön ja itsekin olen miettinyt mitä kaikkia lakeja tässä mahdollisesti on rikottu kun ollaan kohdeltu vanhusta kaltoin näkisin että siellä on työturvallisuuslaki siellä on työterveyshuoltolaki siellä on rikottu ihmisoikeuksia siellä on rikottu vanhuslakia ja sitten on juurikin tämä onko se sitten rikoslaki kysymyksessä on todellakin petos jos siellä on haamuhoitajia ja vääriä nimiä listalla

meidän on erittäin tärkeää käydä läpi toki myös hoitoisuusasioita ja sitä mikä resurssi on riittävästi siellä täällä on puhuttu valvonnasta ja ja se on erittäin ei riitä kun kissa on poissa hiiret hyppivät pöydällä on hyvin tärkeää että se joka ostaa palvelun katsoo palveluntuottajan perään ja ja suorittaa sitä valvontaa auditointi on yksi osa sitä olen esittänyt suomeen valtakunnallista auditointiyksikköä jonka tarkoituksena olisi vahtia sitä laatua ympäri suomen ja myös äkkikäynneillä minun mielestäni hoivalaitoksiin pitäisi pystyä menemään myös ex tempore eli ilman ilmoitusta koska se olisi kaikkein paras tapa valvoa sitä tilannetta siellä vanhusten hoivakentällä tällaisessa auditointiyksikössä voisivat toimia alan asiantuntijat ja se olisi riippumaton siellä voisi olla myös kokemusasiantuntijuutta elikkä sellainen henkilö joka on ehkä kohdannut tällaisia epäkohtia ja nähnyt niitä nostan vielä esille hoitajien määrän ministeri orpo totesi että hoitajia tarvitaan lisää kyllä minä toivoisin myös että hoitajille tehdään hyvät opintopolut että he voivat jatkaa esimerkiksi lähihoitaja voi opiskella sairaanhoitajaksi sairaanhoitaja voi opiskella ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon ja siinä kuinka sinne pääsee työkokemuksella olisi suuri merkitys että voisi myös kouluttaa itseänsä kuin myös potilasturvallisuus saattohoitokoulutus erityisen tärkeä ja osaaminen kentällä

arvoisa puhemies minulle henkilökohtaisesti yksi tärkeimmistä kokemuksista tämän vaalikauden aikana oli mahdollisuus olla mukana kokonaisen työvuoron ajan turun kaupungin vanhuspalveluiden dementiayksikössä lähihoitajaliitto super teki haasteen kansanedustajille yhden työvuoron ajan ja koko vasemmistoliiton eduskuntaryhmä otti tämän haasteen vastaan yhden päivän aikana ehtii tietenkin näkemään ja kokemaan vain hyvin rajoitetun osan vanhuspalveluiden arjesta mutta silti siinä näkee ja kokee paljon enemmän ja paljon lähempää kuin mitä näkee johtajien ja keskiportaan johtajien kanssa muutaman tunnin vierailuilla joita kansanedustajat yleensä tekevät se työntekijä jonka kanssa päivän vietin kertoi minulle muun muassa saamastaan vanhustenhuollon ergonomian täydennyskoulutuksesta jossa käsiteltiin muun muassa sitä miten ihmistä voi nostaa siirtää ja kääntää niin että se tuntuu mahdollisimman hellävaraiselta jonka omat voimat eivät enää riitä liikkumiseen hän näytti minulle mihin kohtaan ihmisen selkää käsi pitää laittaa kun häntä kääntää ja miten lakanat laitetaan siten ettei jää pienintäkään ryppyä mihinkään ja että ihmisen jonka omat voimat eivät enää riitä nousemiseen olisi makuuasennossa mahdollisimman hyvä olla minulle näytettiin miten hyvässä hoivassa ja hoidossa on kyse paljon muustakin kuin vain ihmisten perustarpeista huolehtimisesta tarvitsemme kaikki lämpöä ravintoa ja huolenpitoa mutta arvokas vanhuus tarkoittaa myös sitä että ihminen elämänsä viimeisinä vuosina edelleen saa elää kokea ja ilmaista itseään se tarkoittaa että hänellä on ympärillään aikaa myös peleihin kuuntelemiseen ja jotka vievät ulos ja laittavat musiikkia soimaan ja sen päivän jälkeen ajattelin että todellakin toivon että kun omat vanhempani ovat vanhoja ja avun tarpeessa ja kun minä itse olen vanha ja avun tarpeessa meidänkin hyvinvoinnistamme vastaisivat sellaiset ihmiset joilla on aikaa kiinnittää huomiota lakanan suoristamiseen aikaa miettiä miten kääntää mahdollisimman hellävaraisesti ja aikaa laittaa radio päälle hävettää päättäjänä ja kansanedustajana että me emme ole pystyneet takaamaan kaikille oikeutta arvokkaaseen vanhuuteen minua hävettää myös se että tätä yhteiskunnan ja ihmisten kannalta elintärkeää työtä tekevien palkat ovat niin alhaiset ja että niin moni hoivatyötä tekevä pohtii alanvaihtoa työn kuormittavuuden takia ne desimaalit joita kokoomuksessa vähätellään ovat se määrä ihmisiä jotka vastaavat tästä elintärkeästä työstä ja se aika joka heillä on tämän työn tekemiseen suomessa on laitoshoidossa pohjoismaiden heikoin hoitajamitoitus ja juuri hoitajamitoitus määrää sen vähimmäismäärän ihmisiä jotka ovat kulloinkin vuorossa töissä nolla pilkku seitsemän hoitajamitoituksen kirjaaminen lakiin nostaisi selvästi vaadittavan henkilöstön vähimmäismäärää ja siksi se olisi tärkeä keino parantaa vanhuspalveluiden laatua koko maassa niin yksityisellä kuin julkisella puolella tämän desimaalin ero tarkoittaa käytännössä sitä onko kolmekymmentä paikkaisessa kahdeksan hoitajaa

vai kuusi onko yövuorossa kaksi hoitajaa vai yksi ainut hoitaja kolmekymmentä paikkaisessa hoivakodissa tämän lisäksi mitoituksen pitää tietenkin joustaa ylöspäin ihmisen hoidon sitä vaatiessa tai esimerkiksi saattohoidon yhteydessä näin laissa edellytetään jo nyt ja tätä on mahdollista tiukentaa sen lisäksi että säädetään tästä nolla pilkku seitsemän vähimmäismitoituksesta suoraan lakiin on myös selvää että hoitajamitoituksen lisäksi tarvitaan muita toimenpiteitä sanktioita valvontaa laatukriteereitä mutta se mitä me emme tarvitse on sote malli jossa lähdetään ideologisten tavoitteiden sokaisemina ulkoistamaan palveluita entistä laajemmin eli markkinaehtoistamaan palveluita haluan vielä kerran todeta että mitään sellaista luonnonlakia ei ole olemassa joka johtaisi siihen että ulkoistukset automaattisesti kasvavat jos tämä hallituksen huono sote malli kaatuu ne ovat erillisiä poliittisia päätöksiä joita kunnissa tehdään ja jos niiden määrä kasvaa niin se johtuu vain ja ainoastaan siitä että ne kokoomuslaiset ja keskustalaiset päättäjät siellä kuntatasolla näin ovat päättäneet

arvoisa puhemies ajattelin että käytän pienen puheenvuoron kunnan roolista vanhusten palveluissa ensinnäkin kunnan roolit ovat moninaiset kunta on rahoittaja järjestäjä tuottaja hankkija ja valvoja

verotulojen merkitys on siten erittäin tärkeä jokaisessa kunnassa talouden ja työllisyyden kehitys vaikuttaa täten erittäin nopeasti myös vanhustenhoivan järjestämiseen ja rahoittamiseen entä sitten kunta järjestäjänä kunnalla on palvelujen järjestämisvastuu muun muassa vanhuspalvelulain ja sosiaalihuoltolain nojalla kunnan järjestämisvastuuseen kuuluu aina myös tuottamisen valvonta jos kunta ei tuota palveluja itse on olemassa lakisääteiset keinot valvoa yksityistä tuotantoa kuntien ostopalvelusopimuksissa voi lisäksi olla lukuisia eri keinoja keinoja puuttua virheelliseen hoitoon näissä keinoissa ja niiden hyödyntämisessä on kuitenkin kuntakohtaisia eroja on tärkeää että ostopalvelusopimuksiin kirjataan kunnalle selkeät ja yksiselitteiset oikeudet puuttua riittämättömään laatuun ja että laatutekijät on tarkasti määritelty keinoina voivat olla esimerkiksi sopimussakot asukkaiden ohjaaminen toisiin hoitokoteihin tai irtisanomisoikeus niin niin kuin me kaikki täällä salissa tiedämme paljon ongelmista johtuu siitä että ostopalvelusopimus on ollut sisällöltään sellainen että kun ongelmia on löytynyt niin sitten ei ole päästy niihin puuttumaan koska kunnalla ei ole oikeutta irtisanoa sitä sopimusta ilman että siellä sanktiomääräyksiä ynnä muuta no sitten kunta tuottajana kunnan tuottaessa itse palveluja sitä valvovat valvira ja aluehallintovirasto molemmilla on erittäin laajat valvontavaltuudet ja tarkastus voidaan tehdä ennalta ilmoittamatta kuten tiedätte kunnalliselle toiminnalle voidaan tarvittaessa antaa uhkasakko tai toiminta yksikössä voidaan keskeyttää entä sitten kunta valvojana kunta valvoo ja ohjaa aina alueellaan tuotettuja yksityisiä sosiaalipalveluja vaikka palvelu ei kuuluisikaan kunnan järjestämisvastuun piiriin kunta ei voi ulkoistaa valvontaa itseltään on kuitenkin syytä todeta että aluehallintovirastoilla ja valviralla on huomattavasti laajemmat valtuudet puuttua yksityisten toimijoiden ongelmiin ja ne voivat muun muassa määrätä toiminnan keskeyttämisestä oleellista on että kunnalla tai kuntayhtymällä on riittävät resurssit myös valvonnan suorittamiseen palaan vielä uudestaan keskustelussa on tuotu esille että maakunta ja sote uudistus olisi tie vain lisääntyvään omavalvontaan tämä ei kyllä pidä paikkaansa ja haluan tässä yhteydessä tuoda esille maakunnan järjestäjänä minkälainen rooli järjestäjänä maakunnalla on valvonnan osalta ensinnäkin on velvoite valvoa

kyllä niin on että samalla kun meillä on ollut yhteinen tahto että laitoshoitoa sitä makuuttavaa hoitoa vähennetään ja kotihoitoa lisätään meillä on jäänyt kehittämättä laitoshoidon ja kotihoidon välistä erilaisia omaishoitoon perhehoitoon tai pienimuotoiseen ryhmäasumiseen liittyviä toimintoja ajattelisin että tämän hyvän keskustelun toivon jokaisen meidän silmiä enemmän herättävän ja myös saavan pohtimaan tätä laajaa kokonaisuutta mitä eri toimijoina kunnissa tulevissa maakunnissa ja valtakunnan tasolla näissä asioissa voidaan tehdä

halutaanko vielä käydä debattia otetaan lyhyt debatti sitten pyydän niitä edustajia jotka puheenvuoron nousemaan seisomaan ja painamaan viides painiketta arvoisa
puhemies kiinnitän ministerin puheeseen vain yhdeltä osin huomiota se oli se arvio siitä millä tavalla omavalvonnan ja maakunnan valvonnan resurssit kehittyvät minulla on erityyppinen käsitys siitä valiokunnan sekä maku ykkösen että maku kakkosen kuulemisissa esiintyneiden asiantuntijalausuntojen pohjalta me myös tänään keskustelimme aika pitkäänkin maku kakkosen lausuntoa käsitellessämme

voidaan selvittää miten on mutta käsitykseni on se joka on käynyt ilmi myös valiokunnan kuulemisissa että nämä nykyiset resurssit siirretään fifty sixty periaatteella näihin tuleviin valvonnan ratkaisuihin ja rakenteisiin ja siltä osin lisävalvontaa ei tule vaikka tuottajakenttä merkittävästi laajentaa toimintaansa markkinoiden suuntaan tältä osin analyysi on se että että parempaan suuntaan ei olla menossa

meitä kaikenlaisia sote veteraaneja osa jopa vaalikauden yli arvoisa puhemies valiokunnan puheenjohtaja otti valvonnan tässä debattipuheenvuorossaan esille ja hänellä oli hieman erilainen käsitys siitä mitä pykäliin on kirjoitettu teillä taitaa olla aika monesta muustakin asiasta hieman erilainen käsitys siitä mitä pykälät todella tarkoittavat esimerkkinä tästä osasta se yhtään mitään hän vaihtaa paikkaa jos hän ei ole palveluihin tyytyväinen on sitten kyse terveyspalveluista ei hän kilpailuta mitään toisekseen kannatan laajaa parlamentarismia useissa eri asioissa mutta parlamentarismia on myös se että kun meillä on erilaisia vastuita vastuutehtäviä niin riippumatta hallitus oppositio rajoista me ne vastuutehtävät hoidamme hoidamme tunteja katsomatta viemällä asioita eteenpäin niin että

se oli hyvä että edustaja rehula tarkensitte tuota sanaa kilpailuta sanoin vahingossa noin kuvailevasti että asiakas kilpailuttaa jaloillaan tarkoittanut että hän käynnistää hankintamenettelyn sillä nämä tulevat soten suoran valinnan palvelut eivät ole hankintalain piirissä siltä osin kilpailuttamista ei tehdä olette siinä aivan oikeassa tarkoitin sitä että yksittäisellä henkilöllä silloin kun maakunta asiakassetelin antaa on mahdollisuus itse valita mihin hän haluaa tuon asiakassetelinsä käyttää siltä listalta jotka ovat maakunnan palveluntuottajia mutta ongelma on siinä että kun hän tätä asiakasseteliä sitten tulee käyttämään se on enemmänkin maksuväline hän ei tule saamaan sellaista subjektiivista oikeutta tiettyyn palvelupaikkaan eikä hän voi vaatia sieltä hoitoa koska niitä kirjauksia ei ole vielä poistettu että tämä tuottaja ei saisi valita asiakastaan ja siitä ollaan käyty valiokunnassa pitkä keskustelu mutta kiitos edustaja rehula myös siitä vakuutuksesta että voidaan istua pitempään myös hoitajamitoituksesta säätämisen lakia olen samaa mieltä

puhemies nämä vahvat maakunnat nyt menemme taas jälleen jonkun asian taakse ja ajattelemme että sitten kilpailuttaminen ja muu osaaminen lisääntyvät kun tulee maakunnat ajatellaan näin että jos isot kaupungit kuten vantaa tai tampere eivät ole riittävän isot hartiat verrattuna pieniin kuntiin niin ongelmahan ei ole siinä vaan ongelma on ihan oikeasti nämä resurssit aivan liian vähän on noussut tässä keskustelussa tuo sote jättien ahneus siis varmasti voimme olla yhtä mieltä siitä että markkinatalous voi olla iloinen asia mutta siihen sisältyy todella paljon riskejä kun me puhumme vanhusten hoidosta ja muutenkin julkisilla varoilla tuotetusta hoidosta kunnat ja kuntayhtymät ja valtio eivät aina välttämättä tuota palveluja tehokkaasti mutta ideaalitilanteessa meidän on mahdollisuus saada ne kuitenkin toimimaan ja yhteiskunnan kokonaisetua kun taas markkinatalouden sote jätit lähtevät ihan eri näkökulmasta heille voiton tekeminen on ominaisuus ei virhe

puhemies kokoomuksen aloitteesta säädetty vanhuspalvelulaki oli merkittävä edistys suomalaisten ikäihmisten kannalta kokoomuksen senioriverkosto esitti ennen joulua että vanhuspalvelulakia on uudistettava sen sitovuutta on vahvistettava ja ja on säädettävä hoivatakuu on hyvä että me olemme nyt tätä keskustelua täällä käymässä on tärkeää että myöskin hoitajamitoituksen perusteet säädetään lakiin mutta jos yksi luku se tarkoittaisi todella ikäviä asioita esimerkiksi kotihoidossa meillä on juuri tällä hetkellä jo mittava pula hoitajista ja on tärkeää että me katsomme niin että hoitajia on siellä missä heitä tarvitaan ja ja heitä on oltava riittävästi se on ainoa keino että me pääsemme tästä eteenpäin tuo valvonta on erittäin kiperä kysymys ja eduskunta ikään kuin vähän jo näpäyttikin hallitusta kun tämän vuoden budjettiin lisättiin voimavaroja oikeusasiamiehen kanslialle eli oikeusasiamiehen kanslialla on nyt isommat resurssit valvoa vanhustenhoitoa ja kysynkin eikö olisi parempi tehdä oikeusasiamiehelle erityistehtävä tästä vanhustenhoidon valvonnasta hänellä olisi vahvemmat tiedonsaantioikeudet ja mahdollisuus puuttua kun verrataan sitten joka voisi vain nostaa epäkohtia eikä sitten voisi puuttua puuttua niihin ollenkaan eli ihmettelen miksi esimerkiksi keskusta

puhemies käsittääkseni vanhuspalvelulaki laadittiin sosiaalidemokraattien johdolla mutta varsinainen asia koskee minullakin valvontaa vanhustenhoidon tilannehan on ollut pitkään huono mutta kuten hoitajajärjestöt ovat kertoneet niin tilanne on erityisen paljon huonontunut parin viime vuoden aikana minun mielestäni hallituksen virhe on on ollut se että se ei ole halunnut kuulla sille kerrottuja kerrottuja viestejä tilanteen vakavuudesta olen itsekin kysynyt monta kertaa kirjallisessa kysymyksessä vanhustenhoidon tilasta ja jotenkin minulla on semmoinen olo että ministeri on selittänyt joka vastauksessaan ongelmat pois viimeksi kysyin ministeri saarikolta mitä hallitus aikoo tehdä valvonnan parantamiseksi ja te ministeri saarikko vastasitte että kunkin palveluyksikön omavalvontasuunnitelma on avainasemassa tässä valvonta asiassa

mutta ihmettelen miksi vasta nyt sillä aluehallintoviranomaiset ovat jo pitkään kertoneet että heillä ei ole riittäviä resursseja hoitaa valvontatehtävää kunnolla
rouva puhemies tässä keskustelussa arvokasta on kaikki se ratkaisukeskeisyys ja kaikki ne ehdotukset jotka on tehty sitä varten että vanhustenhoidon tila tässä maassa paranisi vanhustenhoidossa on parantamisen tarvetta todella muuallakin kuin tehostetussa ympärivuorokautisessa palveluasumisessa tarvitsemme keskustelua kotihoidosta omaishoidosta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä ylipäänsä yhteisöllisyydestä ja myös yksinäisyyden torjunnasta mutta arvoisa ministerit kansalaisia aivan oikeutetusti ja ymmärrettävästi huolettaa myös hallituksen ajama sote ja maakuntauudistus ja erityisesti sen sisältämä markkinamalli eräs näkökulma siihen on se että ainakaan pienillä paikkakunnilla ihmisillä ei ole kyllä mitään täyttä varmuutta eikä luottamusta siitä että vaikka valinnanvapautta kuinka olisi onko onko mistä valita jos se valinnan vaihtoehto on vaikka sadan tai sadanviidenkymmenen tai kolmensadan kilometrin päässä tukeeko se vanhuksen ihmisarvoista hoitoa silloin kun hän ei ole omaistensa saavutettavissa arvoisa

arvoisa rouva puhemies meidän edustaja mäkisalo ropponen kannattaa varsin vähän kisata siitä mitä historiassa on tehty paremmin tai huonommin koska tässä salissa hallituksessa ollut ja asiasta vastannut ei ihan puhtain kauloin pääse eteenpäin ministeri on selittänyt ongelmat pois mikäli minulla on oikeat tiedot ministeri on tunnistanut ongelmat mutta selittänyt asioita niin sanotusti ongelmat pois teidän näkökulmastanne koska asiat ovat monin paikoin erittäin monissa hoivayksiköissä todella hyvällä tasolla meillä on satoja sellaisia ikääntyneitten ihmisten hoivapaikkoja joissa toimitaan esimerkillisesti kuunnellen potilasta kuunnellen asiakasta ei ole ihme jos ongelmat selitetään tätä kautta pois meidän pitää olla osaltamme ylpeitä mutta toisaalta muistaa että ongelmat pitää tuoda esiin ja saada pelon ilmapiiri pois ja ihmisille

kiitos juha rehulalle hyvästä kommentista kyllä kun opposition puheenvuoroja kuuntelee tulee oikeasti sellainen olo että meillä on tällä hetkellä katastrofi käynnissä kaikissa meidän palveluyksiköissämme keskiarvot tuolla hoitoisuudessa ja hoitajamitoituksessa ovat tällä hetkellä nolla pilkku kuuden ja itse tiedän kokemuksesta että useissa paikoissa hoitotyö on laadukasta ja ihmisten palvelut todella hyviä valitettavasti poikkeuksiakin on mutta pyysin alun perin puheenvuoron ministeri vehviläisen puheenvuoroa tukeakseni kunnilla on nyt jo mahdollisuus todellakin määritellä sopimuksissa hoitajamitoitusta ja hoitoisuutta edellyttäen että kunnalla on osaamista sen ainakin kuopiossa tämä on onnistunut hyvin ja olemme saaneet riittävän korkealla mitoituksella olevia palvelutoimintoja myös yksityiseltä sektorilta uskon kuitenkin että myös sote uudistuksen avulla kun hartiat levenevät ja osaaminen lisääntyy myös eri järjestäjätasoissa saamme parempia palveluita kaikille ihmisille myös vanhuksille ei pelotella kuitenkaan meidän tällä hetkellä palveluita käyttäviä ja heidän läheisiään niillä puheilla mitä tänä iltana on kuultu

puhemies vanhustenhoivan ongelmat ja haasteet tarjota hyvää hoivaa kasvavalle vanhusväestölle ovat olleet tiedossa jo vuosikymmeniä aiheesta puhuttiin vakavasti jo omien sairaanhoitajaopintojeni aikaan luvun lopulla aloitin itse työurani koukkuniemen sairaalassa tampereella paikassa jossa henkilömitoitus tuolloin aiheutti suuria otsikoita sen jälkeen koukkuniemessä on tehty ihmeitä noiden vuosien jälkeen jokainen täällä salissa oleva puolue on ollut vuorollaan hallitusvastuussa kukaan ei voi nyt pestä käsiään ja syyttää muita olemme yhdessä syyllisiä ja yhdessä tulee meidän löytää ratkaisut

käyttää kaikki kaikilla ei ole oikeita perustietoja siitä mitä maakunta ja sote uudistus oikeasti pitää sisällään ja mitä se erityisesti pitää vanhustenhoivakysymyksessä sisällään
arvoisa puhemies minusta on hyvä kiinnittää vielä huomiota siihen mistä siinä hoitajamitoituksessa tosiasiallisesti on kysymys kun tarkastin tilastoja niin ne näyttäisivät siltä että tuo eduskunnan suuren enemmistön ja parlamentaarisen tahdon linja siitä että hoitajamitoitus voisi tulevaisuudessa olla nolla pilkku seitsemän tarkoittaisi käytännössä sitä että nykyisellä tasolla noin kaksikymmentäkaksi prosenttia meidän pääsisi tällaisen nykyisen mitoituksen piiriin joka olisi joissakin yksiköissä nolla pilkku seitsemän mutta surullinen tosiasia on se että tämä vallitseva suositus nolla pilkku viisi ei ylity edes kaikissa näissä yksiköissä vaan viisi prosenttia suomalaisista jotka ovat näissä yksiköissä jäävät todella vähäisen hoivan ja ja hoitajien tuen piiriin ja kyllä minusta tämä on vakava juttu nyt täällä halutaan antaa ymmärtää että nolla pilkku seitsemän alta voisi mennä kuinka paljon alta voiko mennä vielä alta nolla pilkku viidenkin kun sehän on vain suositus minusta pitää mennä yli nolla pilkku seitsemän ja hoitoisuus päälle kysynkin mikä vika tässä

kiitos tästä mahdollisuudesta edustaja rehulalle ja raassinalle haluan vain todeta sen että olen aivan samaa mieltä että paljon hyvää on mutta niin kauan kuin meillä on tällaisia ihmisoikeusloukkauksia koska kyllähän nämä räikeimmät tapaukset ovat ihan suoraan sanottuna ihmisoikeusloukkauksia niin ongelmia ei voi mitätöidä eikä niitä voi selittää pois eli se ei riitä että me sanomme että keskiarvona tai keskivertona meillä on niin hyvin ja ja mitoitukset ovat niin hyvässä kunnossa niin kauan kuin meitä tulee vastaan yksikin tilanne jossa ikäihmisiä kohdellaan huonosti tai esiintyy

niin kyllä meidän täytyy näistä asioista silloin myöntää että korjattavaa on ja sen takia sanoin että ministeri oli kirjoittanut kirjalliseen kysymykseeni vastauksen että ikään kuin ei olisi ongelmia
sitten ministeri vehviläinen kolme minuuttia ja haluaako saarikko myös sen jälkeen olkaa hyvä
arvoisa puhemies aivan ensinnäkin lyhyesti tähän valvonta asiaan haluaisin kuvata nykyisen järjestäjän eli kunnan ja tulevan järjestäjän eli maakunnan välistä eroa tässä

valvonta asiassa siihen nähden sillä tulevalla maakunnalla on enemmän eväitä ja muskeleita tarttua jopa lopettaa se toiminta kuin nykyisellä kunnalla sitten täällä tuli esille myös tämä luova ja valvonta mehän kaikki muistamme kun meillä on vuodesta kaksituhattakymmenen saakka ollut kuusi aluehallintovirastoa että me olemme koko ajan kipuilleet tässä vuosien ajan myös siitä onko niillä riittävästi resursseja hoitaa tärkeitä tehtäviä kuten vaikka vanhusasioihin tai lastensuojeluun liittyen ja on aina silloin tällöin lisätty rahoitusta sekä edellisen että nykyisenkin hallituksen aikana mutta sitten minä haluan todeta sen että luovan parempi puoli

on se että nykyiset aluehallintovirastot toimivat omalla toimialueellaan eli jos siellä on henkilöstöpulaa niin ne eivät pysty lisäämään ja antamaan sitä apua toiselle puolelle suomea minä näen sen että luovassa on se hyvä puoli että sillä on valtakunnallinen vastuu ja se pystyy tätä työtä näin tekemään sitten täällä tuli esille kysymyksiä tähän vanhusasiavaltuutettuasiaan totean henkilökohtaisena vanhana kantanani että kannatan vanhusasiavaltuutettua kuten kannatin viime vaalikaudellakin vanhuspalvelulain hyväksymisen yhteydessä taisi olla että keskustalla oli tässä kohtaa selkeä kanta että kannatamme vanhusasiavaltuutettua ajattelen myös vanhusasiavaltuutetun rinnalla että eduskunnan oikeusasiamiehen toimiston resursseja tässä kohtaa pitäisi pystyä vahvistamaan koska sitä kautta vain kanteluiden kautta päästään antamaan viranomaispalautetta sitten sinne järjestäjille mutta vanhusasiavaltuutettu olisi

oltiin huolissaan esimerkiksi maaseudun valinnanvapaudesta no tällä hetkellähän sitä ei ainakaan ole koska yksittäiset pienet kunnat ovat tehneet esimerkiksi kokonaisulkoistuksen kaikista vanhuspalveluista yksityiselle uskon että tilanne on väistämättä henkilökohtaisen budjetin myötä parempi ja olen paljon miettinyt että vaikka valinnanvapaudessa varmasti on omat ongelmansa eikä kukaan niitä ole kiistänyt niin miten esimerkiksi kristiinankaupungissa josta tämä ehkä räikein esimerkki viime viikolta on tullut omaiset olisivat toimineet jos olisi ollut mahdollisuus vaihtaa paikkaa aivan varmasti laadulla tulee olemaan enemmän merkitystä ja omaiset tulevat myöskin tietoisemmaksi siitä mihin he ovat oikeutettuja kohdan listaa myöskin todettiin palveluiden järjestäjälle velvoite velvoite laatia omaisille ja vanhuksille itselleen tietopaketti siitä mihin sopimuksessa on sitouduttu jos palvelut on ulkoistettu yksityiselle tai kolmannen sektorin tuottajalle eli mitä on lupa odottaa oman ikäihmisen hoivassa omavalvonnan ja valvonnan suhde molempia tarvitaan edelleen omavalvonnan täytyy olla kivijalka koska emmehän me ikinä saa valvontaviranomaisia niin paljon mutta niiden resursseja tullaan nyt vahvistamaan sitten haluaisin arvoisa puhemies vielä kysyä tästä lakialoitesuunnitelmasta tämä ei nimittäin nyt ole sisältömielipidekysymys henkilökohtaisen kantani tiedätte eduskunnassa tälle on laaja tuki kaikki kannattavat hoitajia lisää tavalla tai toisella mutta minulle ei mene mitenkään jakeluun se millä aikataululla tälle olisi edellytykset toteutua tässä eduskunnassa jos kuntia on velvoite kuulla rahoitus pitäisi löytää pysyvä rahoitus rakentaa tulevaisuusnäky mitä tarkoittaa parinkymmenen vuoden päästä se mitoitus joka lyödään lakiin kun valiokunnalla on parikymmentä lakia kesken ja sote uudistusmietintö tekemättä eli mikä on se realismi tämän kanssa sen perään minä ihan oikeasti vain kysyn

arvoisa rouva puhemies

on terveystyömme suuri saavutus enää ei kuolla saappaat jalassa työiässä yhä useampi suomalainen voi saada yhä useamman hyvin ansaitun eläkevuoden toinen tärkeä kehitys on että ikääntyvä väestö on myös yhä terveempää sairas ja hoivaa vaativa elämänjakso siirtyy yhä myöhemmäksi tämä tosiseikka antaa paljon lohdullisemman kuvan vanhustenhuollon haasteista kuin esimerkiksi kuusikymmentäviisi vuotiaiden osuuden kasvu sosiaali ja terveyspalvelujen tarve ei riipu iästä vaan sairauksista ja toimintakyvystä pitkällä tähtäimellä kustannusvaikuttavinta työtä onkin huolehtia sellaisesta terveyden edistämisestä ja tautien ehkäisystä joka koskettaa myös ikääntyvää väestöä siihen on lääketieteellisesti valtavat mahdollisuudet muun muassa terveyden ravitsemuksen ja liikunnan edistämistä alkoholipolitiikkaa ja vanhusmyönteisiä olosuhteita palvelujärjestelmää voisi tässä suhteessa vahvistaa esimerkiksi eläkkeelle siirtymisen yhteydessä terveystarkastuksella jolloin arvioidaan tilannetta ja neuvotaan tuleville vuosille voitaisiin myös harkita menestyksellisen neuvolajärjestelmän kaltaista vanhusten neuvolajärjestelmää esimerkiksi yli seitsemänkymmentäviisi vuotiaille uudessa sotessa on terveen ikääntymisen edistämiseen monia mahdollisuuksia iän ja ongelmien karttuessa tulee kuitenkin kysymykseen kotona pärjääminen ja kotihoidon vahvistaminen kotihoitoon ja ja kotipalveluihin onkin kuntien ja valtion toimesta viime vuosina satsattu paljon ja hyvin tuloksin kotona asuminen on inhimillinen tavoite ja myös julkisen talouden kannalta kotihoidon laajentaminen on mahdollistanut monen asumisen kotona yhä pidempään näitä uudistuksia on jatkettava lisää kotipalveluja ja kuntoutusta terveydenhuollon palveluja sairauskulujen alentamista ja omahoitajien aseman parantamista edellä olevasta huolimatta monen kohdalla tulee lopulta tarve laitoshoitoon ikärakenteen muutoksesta ja kotihoidon vahvistumisesta johtuen tällaiset henkilöt ovat entistä vanhempia ja haasteet kasvavat nämä ongelmat ovat viime päivinä sitten tulleet dramaattisesti esiin samalla on toki muistettava että meillä tehdään monessa laitoksessa henkilöstön toimesta hyvää ja uhrautuvaa työtä se se mikä on tapahtunut esperissä ja ilmeisesti useissa muissakin laitoksissa on ollut hyvin edesvastuutonta ahneus on mennyt inhimillisyyden ohi ja hoitojätit ovat räikeästi rikkoneet sopimuksia ei todellakaan ratkea toimitusjohtajan erolla eikä uusilla lupauksilla vaan tarvitaan konkreettisia lainsäädännöllisiä toimenpiteitä velvoittava henkilömitoitus pohjaksi on ilman muuta yksi tällainen ja samalla on tärkeää arvioida asiakaskunnan hoitoisuutta ja ongelmaluokkia kuten dementiaa ja henkilökunnan lopullinen tarve on suhteutettava sitten tähän hoitajamitoitus ei yksin riitä uudessa vanhuspalvelulaissa tarvitaan laitoshuollolle thln asiantuntemuksella myös selkeät laatukriteerit niille yksinkertaiset indikaattorit ja niiden pakollinen raportointi ja mahdollisuus saada selkeät rikkomukset rangaistaviksi tulisi myös harkita laitosten laatuluokitusta pätevillä kriteereillä mikä auttaisi palvelujen tilausten suunnittelussa valvonnan perustan suomalaisissa laitoksissa muodostaa vastuullinen oma työ ja omavalvonta sen taustalla on palvelujen järjestäjän eli tällä hetkellä kuntien valvonta nykyongelmien huomattavana syynä on ollut kuntien huono tila ja osaaminen ja puutteellinen valvonta on muistettava että vaikka kysymys olisi yksityisistä laitoksista kunnat tilaajina vastaavat että toiminta tapahtuu säännösten mukaan ja vielä kerran kun tässä yhteydessä jatkuvasti puhuttu että esperin tapaus todistaisi sote tilanne on juuri päinvastoin sote uudistus tuo olennaisen parannuksen kun maakunnat pystyvät yksittäisiä kuntia ja kuntayhtymiä ja myöskin kaupunkeja vahvemmilla hartioilla ja pätevällä virkakoneistolla osaavampaan sopimiseen ja pätevään valvontaan sote ei vanhusten laitoshuollossa tuo markkinamallia kun jo puolet sote palveluista on yksityisten tuottamia sote merkitsee vahvempaa julkista järjestämistä ja valvontaa ja ihmisille myös enemmän valinnanmahdollisuuksia tämä valtion valvonta jatkossa luova on vasta kolmas jo taustalla oleva taso kun maakunnan valvonta on aina ensisijainen mutta tätä valtion valvontaa tarvitaan ja sille riittävät voimavarat arvoisa rouva puhemies on hyvä että vanhusten asia on on noussut vahvasti julkiseen keskusteluun ja sitä kautta tulee toivottavasti monia parannuksia mukaan lukien tämä viran perustaminen mutta tärkeää on myös katsoa suomalaisen ikääntyvän väestön asiaa riittävän laajasta perspektiivistä niin että edistetään suomalaisten tervettä ja aktiivista ikääntymistä sekä tarvittaessa hyvää ja turvallista hoivaa se on kansakunnan isoja asioita

rouva puhemies vanhustenhoiva on arvokysymys työtä sen eteen on meistä jokainen ollut tekemässä täällä eduskunnassa ja ja kunnanvaltuustossa on täysin selvää että meidän on nyt pystyttävä parempaan ikäihmisten hoidon epäkohdat ja laiminlyönnit on kitkettävä juurineen jokaisen ikäihmisen on voitava luottaa siihen että hän saa laadukasta hoivaa ja inhimillisen kohtelun sen eteen kokoomuksen eduskuntaryhmä tekee tinkimättömästi työtä

mutta lain hyvät tavoitteet eivät kaikkialla toteudu riittävällä tavalla siksi kokoomus linjasi jo ennen vuodenvaihdetta joulukuussa hyväksytyssä seniorikannanotossa että vanhuspalvelulakia on tiukennettava vanhuspalvelulaki on kokonaisuudessaan arvioitava uudestaan meille ei ei riitä se että pelkästään tarkistetaan henkilömitoitusta ja sen sitovuutta vaan me todellakin tarvitsemme kunnollisen remontin vanhusten palvelujen rakenteet toimintatavat valvonta ja henkilöstön määrä on todellakin laitettava kuntoon siksi on tärkeää että myös ministeri saarikon työryhmä josta aamun hesarista luin

kokonaisuutta eikä vain ympärivuorokautisen hoivan mitoitusta meidän on huolehdittava kaikista ikäihmisistä ei voi olla niin että katsomme vain laitoshoitoa pitää katsoa kotihoitoa ja kokonaisuutta muuten tuosta työstä tulee torso toivon että ministeri saarikko myöskin toteaa että tuo työryhmä on laaja alainen mistä hallituksen vastauksessa mainittiin ja ja todettiin olen itse tehnyt vanhustenhuollossa hoitajana työtä ja ja olen täysin samaa mieltä että hoitajia tarvitaan lisää mutta mitä hyvä sitä että hoitajien määrä on mitoitettu hoidettavan ihmisen hoidontarpeeseen siksi me emme kannata yhtä lukua ja kyllähän jo kaupunkilaisjärkikin sen sanoo jos ei ole hoitajataustainen että jokaisen ihmisen hoidontarve on erilainen jos me haluamme että meidän

hoitamaan ihmiset hyvin niin kuin kokoomus haluaa niin silloin meidän on katsottava ihmistä ja siksi me olemmekin esittäneet että lakiin kirjoitetaan perusteet hoidettavan avuntarpeen huomioivalle hoitajamitoitukselle ja me esitämme valtakunnallisen hoitoisuusmittarin käyttöönottoa ja velvoittavuutta lakiin tätä olemme esittäneet jo silloin kun laatusuosituksia päivitettiin esitimme sitä taustalla on tehyn erittäin ansiokas työ eli tätä ei ole yhtäkkiä mistään tempaistu eli toivon että tuo tehyn raportti katsotaan ja ja tätä asiaa viedään eteenpäin siellä on erittäin hyvä kirjallisuuskatsaus ja ja tieteellistä työtä taustana on tärkeää että me kuulemme asiantuntijoita ja terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkijat ovat todenneet että kiinteän hoitajamitoituksen sijaan me tarvitsemme joustavia tapoja arvioida iäkkäiden hoitotarpeita olen muistiliiton varapuheenjohtaja ja meidän keskeinen tavoitteemme on se että jokaisen ihmisen on voitava elää omannäköistä elämää iästä tai sairaudesta riippumatta nuo tarpeet ovat kovin erilaisia ja ja siksi

hoitajamitoituksessa ei ole kysymys vain hoitajien määrästä vaan koulutuksesta ja osaamisesta tuossa opposition ehdottamassa hoitajamitoitusluvussa siis todellakin ja hoitajamitoituslakialoitteessakin on kysymys vain hoivasta miksi me emme sitä kannata siksi että me tarvitsemme hoitajia myös kotihoidossa me tarvitsemme hoitajia myös muissa palveluissa ja omaishoidossa jos me oikeasti haluamme ratkaista tämän tilanteen kun me tiedämme että meillä on nyt jo hoitajapula ja me tiedämme ja thl on sanonut tällä hetkellä meillä on tuommoinen kuutisenkymmentäuhatta ikäihmistä jotka tarvitsevat kotipalvelua kotisairaanhoitoa niin jos me haluamme että me pystymme hallitusti oikeasti ratkaisemaan tämän kysymyksen niin silloin meidän pitää katsoa kokonaisuutta eli silloin meidän on katsottava hoidon ja hoivan kokonaisuus koulutus kestää useamman vuoden kun me tiedämme mikä tilanne tällä hetkellä on niin siksi meidän on katsottava ympärivuorokautista hoitoa kyllä kotihoitoa omaishoitoa perhehoitoa kuntoutusta ja valvontaa on hyvä että tämä kokonaisuus katsotaan ja on hyvä että ministeri saarikko laittaa tämän

kokoomuksen eduskuntaryhmässä haluamme että ikäihmisten hoivan puutteet korjataan ja me haluamme löytää siihen kestävästi voimavaroja siksi myös taloudelliset vaikutukset on on arvioitava me haluamme tehdä tämän kestävällä tavalla rakentaa sellaista suomea jossa kaikenikäisistä huolehditaan

arvoisa puhemies kentällä puhutaan vaivaistaloista ihmiset tulevat puhumaan että he pelkäävät sitä että eivät lähdekään saappaat jalassa vaan joutuvat toisen ihmisen armoille ja kenties nöyryytettäväksi tämä on aika hurjaa kuunneltavaa että ihmiset pelkäävät vanheta ihmiset pelkäävät ja käyttävät jo näinkin raflaavaa termiä kuin vaivaistalo missä kohtaa me menimme vikaan siinä mielessä että meidän pitää tästä asiasta täällä keskustella on hyvä että täällä tuodaan esiin myös se että meillä on hyviä hoitolaitoksia missä vanhusten ihmisoikeuksia kunnioitetaan ja ihminen saa ihmisarvoisen loppuelämän mutta minkä takia me joudumme keskustelemaan

kaksituhattayhdeksäntoista tästä asiasta että meidän

ihmisoikeudet eivät toteudu suomessa tämä on käsittämätöntä keskustelua sen takia että tämä asia olisi pitänyt hoitaa jo kuntoon tai itse asiassa koskaan tähän tilaan meidän ei olisi pitänyt suomea päästää suomi meni vikaan jo kaksituhatta luvun alussa meille alettiin syöttää semmoista monikulttuurisuusideologiaa sen sijaan että olisimme pitäneet kirkkaana mielessä että suomalaiset aina ensin oma kansa aina ensin suomalaisten ihmisoikeudet aina sitä ruvettiin korvaamaan tällä monikulttuurisuusideologialla mikä on nyt johtanut siihen että meillä ei oikein ole nyt ajatusta siitä keitä suomalaisten pitäisi elättää tämä turvapaikkaralli monikulttuurisuusideologia on johtanut siihen tämmöiseen turvapaikkaralliin ja nämä asiat ovat sen takia vastakkain koska me puhumme että meillä ei ole rahaa tänä vuonna annetaan kunnille käytetään kaksisataakaksikymmentä miljoonaa kotouttamispalveluihin ja puhutaan että noin pari sataa miljoonaa tarvittaisiin siihen että voitaisiin hoitajamitoitus nostaa sille tasolle minkä meidän vanhuksemme ansaitsevat että jos kysymys on rahasta niin silloin me olemme tehneet vääriä arvovalintoja mitä tulee sitten markkinatalouteen kaksituhatta luvun alussa sote jättien sijoittajat innostuivat ja kiinnostuivat suomalaisista terveysmarkkinoista ja tämä ei johtanutkaan siihen että olisi tullut tervettä kilpailua vaan se johti siihen että myös kunnissa rupesi laatu heikkenemään koska kunnat joutuivat kilpailemaan näiden sote jättien kanssa sote

intressinä ei ole ajatella yhteiskunnan kokonaisetua vaan niiden tehtävä on tehdä voittoa omistajilleen se on kansainvälisten suuryritysten ominaisuus mutta se ei ole kunnan ominaisuus ei kuntayhtymän ei valtion eikä ainakaan poliitikkojen pitäisi lähteä siihen että me mahdollistamme sote jäteille isoja voittoja meidän pitää aina ajatella kunnan kokonaisetua ja ideaalitilanteessa julkinen sektori pärjää ilman yksityisiä toimijoita jos me haluamme yksityisiä toimijoita markkinoille niin varmasti kukaan ei vastusta niitä mummoloita esimerkiksi edustaja siellä voisi perheyrityksenä omistaa mutta nämä sote jätit ovat ongelma ja sen takia meidän pitäisi keskustella myös siitä että pitäisi määritellä jonkinnäköinen kohtuullinen tuotto mitä enempää voittoa ei saisi tehdä tämä edistäisi sitä toimivaa kilpailua ja pienten kotimaisten toimijoiden pysymistä itsenäisenä perussuomalaiset lähtevät siitä että me kirjaamme lakiin sitovan hoitajamitoituksen nolla pilkku seitsemän me emme halua olla hyvän uskon varassa mihin suositus perustuu ja me haluamme vahvistaa valvontaa myös vanhusasiainvaltuutettu on perussuomalaisten tavoitteena se oli myös meidän vaihtoehtobudjetissamme harmi että niin moni täällä ei äänestänyt sen puolesta

arvoisa rouva puhemies olemme viime päivinä ja viikkoina saaneet kuulla että hoivapalveluissa on maassamme tosiaan paljon korjattavaa pahimmillaan epäinhimilliseksi koituvat olot ovat asia johon meidän tulee väistämättä kiinnittää sen tarvitsema ja ansaitsema huomio jos jotakin hyvää tässä kaikessa on niin on ilo huomata se into ja vakavuus yksimielisyyskin joka täällä salissa vallitsee siitä että hoivapalveluiden tilaa maassamme on parannettava nyt kuullut paljastukset ja tarinat yksityisten hoivayritysten arjesta ovat surullisia surullista on se että vanhat ihmiset joutuvat elämään paikoin heitteillä ja epäinhimillisissä oloissa surullista on se että puutteita havaitsevat työntekijät eivät uskalla aina kertoa havaitsemistaan epäkohdista surullista on se että hoivapalveluiden käyttäjien ja heidän omaistensa pyynnöt toiveet ja avunhuudot eivät aina tule kuulluiksi puuttuaksemme epäkohtiin vanhustenhoivassa meidän on tehtävä kaikki voitavamme ja paljon enemmän olemme tähän asti tehneet nyt esillä oleva hoitajamitoituksen kirjaaminen lakiin on erittäin toivottavaa se on osa ratkaisua se on osa sitä että voimme tehdä lainsäädäntöä joka takaa järkevät ja tarkoituksenmukaiset resurssit hoivapalveluille lisäksi tarvitsemme esimerkiksi vanhusasiavaltuutetun johon täälläkin on moneen kertaan viitattu meidän on päästävä eroon riittämättömällä henkilöstöllä tuotettavista palveluista haamuhenkilöstöstä sekä tuloksen maksimoinnista henkilöstömitoituksista pihistämällä ja niillä kikkailemalla tämä on keskeisesti paitsi potilaiden asiakkaiden ja vanhusten hyvinvointikysymys myös henkilöstön jaksamisen ja hyvinvoinnin kysymys meidän on rehellisesti myös myönnettävä että ongelmat ovat lopulta monisyisiä en vastusta yksityistenkin terveyspalveluiden hyödyntämistä osana yhteiskunnan palvelukokonaisuutta mutta samaan aikaan emme voi paeta sitä että nyt esiin tulleet ongelmat liittyvät nimenomaan yksityisiin hoivapalveluihin niiden logiikkaan ja niiden päätöksiin aloitetaan valvonnasta riittänee että nyt toteamme ei tosiaankaan ole toiminut nyt paljastuneet epäkohdat eivät ole tulleet tietoomme viranomaistoiminnan vaan ansioituneen journalismin ja esimerkiksi hoivapalvelujen henkilöstön kautta valvontaa tulee parantaa se on selvää erittäin murheellisia ovat ne tarinat joista saa kuvan että paikoin valvonnassa on myös voitu katsoa laiminlyöntejä läpi sormien yritysten omavalvontaa emme voi tarjota ongelmiin ratkaisuksi vaan meidän tulee tiedostaa ne ilmeiset moraalikadon riskit joita omavalvontaan väistämättä liittyy keskeiset julkisen vallan haasteet yksityisten hoiva ja terveyspalveluiden tilaajana on tässä keskustelussa myös hyvin moneen kertaan lueteltu vastuu tilanteesta on meidän kaikkien yhteinen tilaamisosaamista täytyy kehittää ja meidän täytyy ymmärtää että hinnalla kilpailuttamalla saa lähinnä halpaa hintaa ei laatua ja aina kun julkista valtaa ja palveluita luovutetaan yksityisen hoidettavaksi on julkisen päätöksentekijän ja tilaajan vastuulla huolehtia ja valvoa että saadaan oikeasti sitä mitä tilataan saadun palvelun on vastattava vaatimuksia ja puutteisiin on aina uskallettava puuttua arvoisa puhemies nyt käyty keskustelu nostaa väistämättä esiin sen että yksityisiä hoivapalveluita ja niin ikään muita sosiaali ja terveyspalveluita mietittäessä täytyy olla tarkoin pohdittuna mitä kyseisiltä palveluilta halutaan yksityisen palvelun logiikka hyvin usein on voiton maksimointi kaiken muun toiminnan ehdoilla tämä on heikossa asemassa olevien ihmisten hoidossa täysin kestämätöntä sekin on rehellisesti myönnettävä että hallituksen härkäpäisesti ajama soten niin sanottu markkinamalli veisi meitä kohti suurempaa yksityisten palveluiden määrää samaan aikaan varmistukset siitä että nyt käsillä olevien kaltaisilta ongelmilta vältyttäisiin puuttuvat on vaikea uskoa sitä että lisäämällä yksityisten palveluiden määrää nopealla aikataululla julkisen vallan jo nyt parhaimmillaankin vajaa osaaminen valvonnassa ja tavoitteiden seurannassa lisääntyisivät yhtäkkisesti samaa vauhtia samat ihmiset tulevissa maakunnissakin toimivat entistä suuremman paineen alla tosin siksi en voi minäkään olla kannattamassa sitä logiikkaa joka hallituksen toiminnassa näiltä osin vallitsee samaan aikaan meidän täytyy hyväksyä että meillä on epäkohta joka vaatii toimia meiltä kaikilta hoivapalveluiden ongelmat ovat olleet läsnä jo pitkään ne eivät ole päässeet keskiöön ja tärkeiden pöytien ääreen ääreen siinä määrin kuin ne ansaitsisivat talousvaikeuksissa olevat kunnat ovat joutuneet ulkoistamaan palveluita myös pakkoraossa jos uudistamme lainsäädäntöä meidän on järjestettävä myös lainsäädännölle tosiasiallinen rahoitus arvoisa puhemies yhteiskunnan muutokset ja huomion siirtyminen voivat olla joskus tuskastuttavan hitaita etenkin heidän kannaltaan jotka joutuvat epäkohdista kärsimään tämä tilanne tässä ja nyt täytyy minusta ottaa myös toivona paremmasta tulevaisuudesta toivon että meillä on nyt ja tulevaisuudessa halua muuttaa asioita älkäämme unohtako näitä puheita lähikuukausina tai vaalien jälkeen ja lopulta on tunnustettava myös se että kyse on arvovalinnasta hintaa katsovan kilpailuttamisenkin taustalla on tilaajan paine säästää kuluissa meidän täytyy miettiä kuinka paljon olemme valmiita panostamaan nykyistä enemmän siihen että myös hoitoa kaipaavat ikäihmisemme voivat paremmin sen olemme heille velkaa

arvoisa puhemies kun ajattelemme suomen tulevaisuutta yksi asia on varma kansakuntamme ikääntyy ikääntyneiden yli kuusikymmentäviisi vuotiaiden määrä suomen väestöstä on merkittävä tällä hetkellä yli kuusikymmentäviisi vuotiaita on suomessa yli miljoona ja vuonna kaksituhattakolmekymmentä heitä arvioidaan olevan noin puolitoista miljoonaa ajatellessamme tulevaisuutta on tärkeää pohtia näemmekö kansakunnan ikääntymisen uhkana vai voimavarana valitettavan paljon on uhkapuhetta jonka ikäihmiset kokevat omalla kohdallaan eläkeläisten etujärjestö eetu ryn teettämässä huomisen kynnyksellä kyselyssä seitsemänkymmentäviisi prosenttia kahdeksankymmentäneljä vuotiaista kokee tulevansa kohdelluksi toisen luokan kansalaisena ja lähes yhtä monet kokevat että yhteiskunnassa on paljon ikään kohdistuvaa syrjintää eräs kahdeksankymmentäviisi vuotias rouva kuvasi asian seuraavasti tiedän kyllä miten tärkeää on säilyttää positiivinen asenne elämään mutta kyllä se on ajoittain vaikeaa kun aamulla avaat lehden tai radion ja illalla katsot televisiota niin joka paikassa puhutaan miten kalliiksi ikäihmiset suomelle tulevat säilytä siinä sitten iloinen elämänasenne monet ikääntyneet kertovat myös pelkäävänsä sitä saavatko he inhimillistä hoitoa avuntarpeen kasvaessa kun he ovat nähneet ja kuulleet millaista kohtelu hoivakodissa olla arvoisa puhemies vanhuspalveluiden laadusta on jo ennen tätä viimeistä kohua keskusteltu paljon tilanne ei ole uusi mutta kuten hoitajajärjestöt kertovat tilanne on pahentunut viimeisen kahden vuoden aikana muun muassa super on puhunut pitkään henkilökunnan vähäisyydestä johtuvista laatuongelmista superin mukaan suuri osa hoitajista harkitsee alanvaihtoa koska työtä ei pysty tekemään ammatti identiteetin mukaisesti tehy on puolestaan raportoinut miten henkilöstömitoituksia kierretään esimerkiksi merkkaamalla haamuhoitajia työvuorolistaan lisäksi valvira on tuonut esiin niin palveluasumisen kuin kotihoidon haasteita ja ongelmia ja kaikkia näitä asioita on kerrottu jo usean vuoden ajan erityistä huolta herättää vanhusten kaltoinkohtelun esiintyvyys ympärivuorokautisissa hoitoyhteisöissä hoitajat joutuvat käyttämään rajoitustoimenpiteitä esimerkiksi huoneeseen eristämistä tai tuoliin sitomista sitomista henkilökunnan vähäisyyden takia henkilöstön voimavarat ja ikääntyneiden tarpeet eivät kohtaa ja hoitajien jaksaminen on äärirajoilla äärirajoilla esimerkiksi kotihoidossa on entistä huonokuntoisempia ja vaativampaa hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevia ikääntyneitä kotihoidon henkilöstöresurssit ja asiakkaiden tarpeet eivät kohtaa mikä estää muun muassa hoito ja palvelusuunnitelmien toteutumisen laadukkaasti superin vuonna kaksituhattakahdeksantoista tekemän selvityksen mukaan työntekijöistä vain yhdeksäntoista prosenttia koki että palvelusuunnitelmat toteutuvat hyvin hoitajat kertoivat etteivät he pysty antamaan riittävää hoitoa ja kokevat riittämättömyyttä ja omien työolosuhteidensa huonoutta kuntouttavan hoidon toteuttaminen on kotihoidossa lähes mahdotonta suurta huolta herättää viesti siitä että suuri osa vastaajista ei koe jaksavansa tulevien vuosien aikana tehdä nykyistä työtään ja iso osa harkitsee jättävänsä hoitotyön jopa kaksi viidestä kotihoidon työntekijästä harkitsee lopettamista myös sairaanhoitajaliiton teettämän työbarometrin mukaan sairaanhoitajien tyytymättömyys työoloihinsa on kasvanut ja eniten tyytymättömyyttä on kotihoidossa työskentelevillä sairaanhoitajilla tämä selittyy pitkälti sillä että kotihoidon tilanne on eri puolilla suomea huono henkilöstöä on liian vähän ja kotihoidon asiakkaina on ihmisiä esimerkiksi muistisairaita joiden oikea asumispaikka ei ole enää koti olemme menneet liian pitkälle oma koti on aina paras paikka mantran hokemisessa siinä vaiheessa kun muistisairas ei muista syödä eikä juoda tai ei tiedä mitä vessassa tehdään hänen oikea asumispaikkansa ei ole koti vaan yhteisökoti arvoisa puhemies sdp julkaisi tänään laajan ikäpoliittisen ohjelman jossa tavoitteena on ikäystävällinen ja välittävä yhteiskunta hoito ja hoiva on vain osa tätä laajaa ikäpoliittista ohjelmaa mutta hoidon ja hoivan kehittämiseksi ehdotamme muun muassa seuraavia toimenpiteitä lakiin on kirjattava henkilöstömitoitus lakiin on saatava nykyistä tiukempi vaatimus ikäihmisten perusoikeuksien toteutumisesta vanhusasiavaltuutetun virka on perustettava kiireellisenä samalla on harkittava vanhusasiamiesten toimien perustamista alueille valvontaresursseja on lisättävä ja myös yllätyskäynnit hoito ja hoivayhteisöihin mahdollistettava kuntouttava työote on varmistettava riittävällä ja osaavalla henkilöstöllä kotihoitoon tarvitaan fysioterapeutteja toimintaterapeutteja ja muistihoitajia lisää tutkimustiedon tuottaminen ja soveltaminen hoito kuntoutus ja hoivakäytännöistä ja uusista mahdollisuuksista hyvien käytäntöjen jakamiseen luodaan valtakunnallinen kansallinen tietopankki jokaisen ammattilaisen käyttöön koulutuksen laatu ja alan vetovoimaisuus varmistetaan henkilökunnan jaksaminen ja hyvinvointi varmistetaan riittävillä resursseilla ja jatkuvalla täydennyskoulutuksella vapaaehtoisiakin tarvitaan eivät koskaan saa korvata ammattilaisia mutta heitä voidaan käyttää mielekkään arjen luomisessa

arvoisa rouva puhemies olemme hyvin vakavan pysäyttävän asian äärellä kun keskustelemme sen sukupolven hoidosta joka on todellakin tämän isänmaan puolesta kaikkensa antanut ja nyt viettää viimeisiä elinvuosiaan nyt on tehtävä kaikki se mitä on mahdollista asetettava asiat arvojärjestykseen

kasvavan joukon asema ja hoito ovat kärjessä omassa ajattelussani ja myös perussuomalaisten asialistoilla seuraavan vaalikauden aikana tulee eläkeikään runsas määrä uusia ihmisiä kun me elämme yhä pitempään ja monet aika heikkokuntoisina niin että tämä hoidon ja hoivan tarve kasvaa se on yksi kohde joka kilpailee monien muiden tarpeiden ja resurssien kanssa samoista euroista ja käsistä arvoisa puhemies viime joulukuun kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä äänestimme täällä sosiaali ja terveysministeriön pääluokasta budjetin käsittelyssä ehdotukseni numero kuusi oli

koskeva lausuma se tietysti kaatui täällä selvin numeroin vaikka oppositio oli sitä kannattamassa muilta eduskuntaryhmiltä en havainnut tällaista esitystä mutta me tätä silloin jo pidimme esillä niin kuin paljon sitä ennenkin arvoisa puhemies tässä vanhustenhoidossa kunnat ovat avainasemassa viime vaalikaudella kuntien velka kasvoi noin kymmenestä miljardista noin seitsemääntoista miljardiin veroja kiristettiin siitä huolimatta yt neuvotteluja käytiin työntekijöitä ja kuntien palveluksessa olevia irtisanottiin ja kriisikuntia syntyi merkittävä määrä tässä tilanteessa meidän kolmestasadasta manner suomen kunnasta suuri joukko joutui siihen tilanteeseen että lähti kilpailuttamaan vanhuspalveluja ja valitettavasti moni kunta sortui siihen että hinnalla kilpailtiin laadun kustannuksella sieltä juontuu moni ongelma joka meillä on tänä päivänä tässä esillä edellisen hallituskauden valtionosuuksien rajuista leikkauksista tällä vaalikaudella kuntatalous on vahvistunut niin että saatoimme valtiovarainvaliokunnassa kirjoittaa mietintöön että kuntatalous on vahvemmassa kunnossa kuin on ollut vuosikymmeniin mutta se on kuitenkin heikossa kunnossa siihen nähden että ne viime vaalikauden leikkaukset ovat edelleen voimassa ja kunnat eivät ole näitä kilpailutuksia pystyneet uudelleen hoitamaan niin että olisi saatu vanhustenhuolto parempaan tasoon ja nyt ollaan häpeällisessä ollaan häpeällisessä kriisissä resurssit ovat siis edelleen liian vähäiset niin henkilöstö kuin muutkin resurssit hyvin ongelmallista on se että nämä säädökset mitoituksesta hoitohenkilökunnan mitoituksesta mutta myös sen muun henkilökunnan osalta ovat puutteellisia ne eivät ole riittävän vahvoja ja kun valvontaresurssit eivät ole kunnossa niin silloin ollaan tässä tilanteessa eli nämä asiat on pantava ensimmäiseksi kuntoon sitten tarvitaan myös sanktioita perussuomalaisten ryhmäpuheenvuorossa esitettiin että kymmenen prosentin sakko liikevaihdosta sellainen mikä alkaisi tehota ei enää kannattaisi ottaa sitä riskiä että siellä on haamuhenkilöitä tai tai sitten mitoitus kaiken kaikkiaan alamittainen tähän pitää kiinnittää huomiota eräs uusi asia joka ei tässä ole noussut esille on tämä että näille suurille yhtiöille pitäisi panna kohtuullisen tuoton vaatimus

tällainen painotettu painotettu pääoman keskikustannus on mahdollista laskea ja siltä pohjalta saada malli joka on sähkön siirtomarkkinoilla käytössä se olisi täysin mahdollista pyydänkin että arvoisa ministeri katsoo tämän mahdollisuuden jolla saadaan saadaan kyllä tehokkaasti aisoihin tämä ahneus joka nyt vaivaa tätä

arvoisa puhemies vanhustenhoidon järkyttävä tila huolestuttaa suututtaa ja pelottaa suomalaisia

suorastaan pelottaa on selvää että vanhustenhoidon vakaviin puutteisiin pitää tarttua välittömästi vanhustenhoitotyötä tekevät hoitajat ovat jo pitkään kertoneet kiireestä ja riittämättömyydentunteesta nämä ongelmat eivät ole mitenkään uusia ne ovat tulleet esille monissa hoitoalan järjestöjen selvityksissä viime vuosina ja on kyllä häpeällistä että me emme ole tarttuneet tähän ongelmaan paljon aikaisemmin on selvää että hoitajia on oltava riittävästi kaikkina vuorokauden aikoina nykyisessä laissa hoitajamitoitus on vain suositus ja minun mielestäni ja vihreiden mielestä on selvää että että se ei ole toiminut riittävän tehokkaasti ja siksi vihreät kannattaa sitovaa ja riittävää lakisääteistä hoitajamitoitusta vanhustenhoitoon samaan aikaan on selvää että myös kotihoito on laitettava kuntoon me tiedämme että että kotihoito monessa kohtaa muistuttaa heitteillejättöä enkä ymmärrä sitä puhetta että että täällä eduskunnassa ei saisi puhua vanhustenhoidon puutteista meidän lainsäätäjien tehtävänä on puuttua näihin puutteisiin mitä siitä tulisi jos me täällä vain hymistelisimme sitä että missä kaikkialla palvelut ovat kunnossa meidän vastuullamme on tarttua niihin palveluihin jotka eivät ole kunnossa se on kaikkein kaikkein tehokkainta jos haluamme tehdä

houkuttelevaa niin se on kaikkein tehokkainta ei se että lakaistaan ongelmat maton alle arvoisa puhemies lukuisat hoitajat ovat kertoneet julkisuudessa omalla nimellään tai nimettöminä etteivät henkilöstön esimiehilleen raportoimat ilmoitukset hoivan vaaratilanteista ja muista puutteista ole johtaneet mihinkään hoitajilla hoitokotien asukkailla ja heidän omaisillaan tulisikin olla mahdollisuus ilmoittaa suoraan nimettömästi valvovalle viranomaiselle vanhustenhoidon epäkohdista itse asiassa ihmettelen miksi hallitus ei ole tarttunut tähän vihreiden esittämään ehdotukseen minusta on hyvä ehdotus on selvää että että nykyään vallitsee vanhustenhoidossa eräänlainen pelon ilmapiiri asiakkaat tai hoitajat tai omaiset eivät uskalla ilmoittaa epäkohdista kun pelkäävät minkälaisia seurauksia sillä on ja minäkin olen saanut sähköpostia eräiltäkin hoitajilta jotka ovat kertoneet että heidät on kiusattu pois siitä työpaikasta jossa he ovat tehneet ilmoituksen epäasiallisesta kohtelusta ja näin ei tietenkään saisi olla myös itse tehnyt toimenpidealoitteen vanhusasiavaltuutetun viran perustamisesta ja uskon että myös vanhusasiavaltuutettu voisi nostaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päättäjien tietoon epäkohtia vanhusten kohtelussa

omavalvontaa sen toimintaa ja myös esimerkiksi tehy on selvittänyt sitä puutteet ovat tiedossa edelleen kuitenkin hallitus elikkä kokoomus keskusta ja siniset ajaa suomeen voimakkaasti markkinaehtoista sosiaali ja terveyspalveluiden mallia joka nimenomaan kasvattaisi omavalvonnan tarvetta ja tekisi järjestelmästä nykyistä huomattavasti monimutkaisemman eli kasvattaisi omavalvonnan painetta tuleva monimutkainen palvelukokonaisuus lisää lisäksi riskiä siitä että valvontaan jäisi katvealueita harmaita alueita joita käytännössä kukaan ei valvoisi eli vaikka valvontaa lisättäisiin resursseja kuinka paljon meillä ei ole mitään takeita siitä etteikö sosiaali ja terveyspalveluihin tulevaisuudessa jäisi valvomattomia alueita järjestelmästä on tulossa niin monimutkainen eli minun kysymykseni kuuluu kannattaako suomeen todellakin ajaa laajaa yksityisten yritysten pyörittämää sosiaali ja terveyspalveluiden järjestelmää järjestelmää hallituksen sote esitys ei tule korjaamaan vaan lisäämään valvontaan ja markkinamalleihin liittyviä ongelmia ja kun ministeri saarikko kysyy miten oppositio tai sosiaali ja terveysvaliokunta aikoisi siis käsitellä tämän mitoituslain millä ajalla niin siihen on selkä vastaus jos hallitus ymmärtää vetää pois tämän kelvottoman sote esityksensä meillä on kyllä aikaa käsitellä myös tämä mitoituslakiesitys ja toivon että hallitus tulee järkiinsä ja näin tekee kiitos

ministeri saarikko kaksi minuuttia
arvoisa puhemies äskeisessä puheenvuorossa tuli minusta tämän keskustelun yksi merkittävimpiä uutisia opposition suunnitelma tästä lakialoitteesta oli laadittu sitä varten että ei ehdittäisi käsitellä sote uudistusta että hallitus vetäisi pois tämän tällä vaalikaudella puoli vuotta valmistellun paketin josta valiokunnan puheenjohtaja muistuttaa mainita että te olette käyttäneet neljäsataa tuntia aikaa sen käsittelyyn joka pitää sisällään kaikki ne lait ja niiden hyväksymisen sitoumuksen vaikkapa vammaisten asioiden parantamisesta että jätetään tämä kaikki tekemättä ja tehdään nyt nopeasti ilman vaikutusarvioita ilman kuntien kuulemista vanhuspalveluiden mitoitus arvoisa puhemies minusta oli erittäin hienoa kuulla avointa puhetta oppositiolta että tästä oli kysymys koko tässä esityksessä erittäin hienoa että se tuli nyt ilmi osana tätä puheenvuoroa oikeastaan ei arvoisa puhemies tässä kohdin muuta myönnän

muutaman vastauspuheenvuoron
kiitos arvoisa puhemies nyt oli kyllä arvon ministeriltä aika voimakasta ylitulkintaa ministeri saarikko siis päätteli minun puheestani että oppositio on suunnitellut kaatavansa soten sillä tavalla että että oppositio tekee lakialoitteen hoitajamitoituksesta no eihän tämä nyt ihan näin mennyt minä sanoin että jos hallitus ymmärtäisi vetää kelvottoman sote esityksensä pois niin tässähän on mitä tässä on aikaa koko loppu helmikuu maaliskuun puoliväliin saakka jos pohditaan kuinka kauan minimikuulemiskierros kestäisi niin onko se neljä viikkoa no jos me saisimme lakiesityksen ja demarithan ovat tänään kertoneet että että tämän lakiesityksen jonka he he ovat tuoneet tämän kustannukset esimerkiksi on laskettu viime vaalikaudella niin ehkä tämä olisi juuri ja juuri mahdollista mutta itse olen sitä mieltä jos maltatte ministeri saarikko hetken kuunnella että jos tämä vaalikausi ei riitä tämän mitoituksen käsittelyyn niin silloin on aivan hyvin mahdollista tehdä niin että kaikkien eduskuntapuolueiden puheenjohtajat allekirjoittavat sopimuksen että tätä viedään yhdessä eteenpäin vaikka sitten seuraavalle kaudelle arvoistahan tässä on kysymys vai mitä ministeri saarikko eikö teillä ole halua korjata vanhustenhoidon puutteita
halutaanko tästä nyt käydä debattia ja jos halutaan niin pyydän että ne edustajat jotka haluavat käyttää puheenvuoron nousevat seisomaan ja painavat viides painiketta

tämän keskustelun viimeiset sävyt ja puheenvuorot osoittavat sen mistä tässä on kysymys vakavasta asiasta vanhusten hoivasta kuten ja moni muu on aiemmissa puheenvuoroissa todennut isoin teko mitä tämä hallitus on lähtenyt tekemään ja jota moni muu hallitus on yrittänyt on yritys saada meidän peruspalvelut kuntoon suomessa ikääntyvässä suomessa tätä on yritetty neljätoista vuotta sitten

tässä on takana että näin lillukanvarsiin te menette nyt näissä puheissa me haluamme uudistaa rahoituksen ja kestävän tulevaisuuden vanhusten hoivalle ja te esitätte tällaista höpöhöpöpuhetta

on todella loukkaavaa kuunnella edustaja heikkisen esittämiä väitteitä opposition osalta ihan ensimmäiseksi haluan todeta että tässä kuultiin yhden edustajan puheenvuoro jota tulkittiin yhden ministerin näkemyksen mukaisesti johon edustaja heikkinen sitten myöskin

laitoksissa on kriisiytyneessä tilassa tässäkin keskustelussa tänään on mennyt sekaisin hoitajamitoitukset ja henkilömitoitukset te teitte todella tällä hallituskaudella vanhuslakia heikentävän esityksen ja poistitte noita pätevyysvaatimuksia henkilöstöltä ja niin te laskette siihen teidän mitoitukseenne koko henkilöstön kun me teimme esityksen hoitoalan ihmisistä

rouva puhemies pitkään olen saanut palvella suomen kansaa ja tehdä kansanedustajana arvokasta työtä ensimmäistä kertaa tällä eduskuntakaudella olen monesti mielessäni miettinyt mitä on parlamentarismi mitä on valiokuntatyö ja tällä hetkellä olen todella huolissani siitä vammaispalvelulaki

me emme saa tätä tärkeää lakia eteenpäin minä nyt vetoan ja pyydän että jalka pois jarrulta jarrulta vihreät ja ja muu oppositio on tärkeää että saamme lakiesityksiä vietyä eteenpäin eduskuntaan ja parlamentarismiin kuuluu se että jos hallitus tuo esityksen niin silloin se on on voitava säädyllisesti käsitellä eduskunnassa ja ja on todella tärkeää että nyt sote uudistus saadaan saadaan käsiteltyä oli hyvä kuulla mistä tässäkin välikysymyksessä oli oli kysymys te haluatte kaataa tärkeitä lakiesityksiä sote lakiesitys vammaispalvelulaki

arvoisa puheenjohtaja siis nyt en kyllä ymmärrä hallituspuolueiden puheita eihän tätä sote esitystä ole parlamentaarisesti valmisteltu eikä esitelty tämä on hallituksen esitys olette kyllä aikamoiset vaikut pitäneet korvissanne koko hallituskauden ajan jos teille ei tätä ennen ole tullut korviin eikä mennyt perille se se että esimerkiksi vihreät vastustavat tätä hallituksen sote esitystä meillä ei ole ensimmäistäkään syytä edustaja heikkinen sote esitystä josta esimerkiksi eduskunnan valtiovarainvaliokunta yksimielisesti totesi että tämä ei tule säästämään suomen terveydenhuollon kustannuksia vaan päinvastoin kasvattamaan niitä hallitsemattomasti

kannatan vammaispalvelulain eteenpäinmenoa niin tämä sote esitys tulee tekemään niin paljon pahaa suomen sosiaali ja terveysjärjestelmälle että pidän

arvoisa puhemies minä kannatan sitä että vanhuspalvelulaki päivitetään ja olen ilmaissut osana puolueeni kantaa että eduskuntavaalitavoitteemme on että henkilöstömitoitus kirjataan lakiin kaikki puolueet kannattavat sitä että henkilöstömitoituksesta pitää säännellä tarkemmin mutta on aivan eri asia millä tavoin tämä toteutetaan mielestäni nyt kysymys ei ole näissä puheenvuoroissa mitä käytiin läpi mitä mieltä asiasta on vaan tästä prosessista tuleeko prosessista osa politiikkaa minusta on suomalaisille vanhuksille aika väärin sanoa että heitetään tämä valmistelu pois vetäkää esitykset pois annetaan epävarmuuden jatkua edustaja alanko kahiluoto mitä suomalaisella sote kentällä tapahtuu jos tällaisia äkkiliikkeitä toteutettaisiin mitä se auttaisi ikäihmisten hoivan kannalta jos jo nyt epävarmuuden tila on johtanut siihen että puolet palveluista on ulkoistettu jatkossa sentään ihmisillä on valinnanvapaus ensinnäkin mainitsemanne kuulemiskierroksen toteuttaisi tässä tapauksessa valiokunta vaikutusarviot taloudelliset arviot vaikutukset julkiseen talouteen vaikutukset koulutusjärjestelmään jos teillä valiokunnassa on edellytykset toimia näin se tietenkin sopii se on eduskunnan käsissä se ei kuulu hallitukselle

että vuoden kaksituhattakaksitoista lakialoite on vanhentunut koska toimintaympäristö ja palvelurakenne on muuttunut ja myöskin väestö ikääntynyt se ei sellaisenaan enää käy

tässä täytyy nyt palata ikään kuin päiväjärjestykseen on täysin selvää että oppositiossa me sosiaalidemokraatit emme kannata hallituksen esitystä sote uudistukseksi se ei ole mikään uutinen teille edustaja tölli nyökkää näin se on mutta se ei ole tämän välikysymyksen takana tässä välikysymyksessä on ministeri saarikko kysymyksessä vanhustenhuolto se seikka mikä nousi keskusteluun koko suomalaisessa yhteiskunnassa jokin aika sitten ettei kaikkialla meidän ympärivuorokautisessa hoivassa asiat ikäihmisillä ole hyvin siitä te ette pääse ministeri saarikko ja hallitus yli ettekä ympäri että tämä hallitus kumosi edellisen hallituksen tekemät parannukset vanhustenhoitoon ja vanhuspalvelulakiin te karsitte kuntien velvoitteita siinä normienpurkuhengessänne poistitte muun muassa omahoitajan ja niin edelleen nyt on kysymys siitä onko laki ajan tasalla vastaamaan ikäihmisten tarpeisiin meidän opposition mielestä ei ole ja ne uudistukset on tehtävä ja vielä tällä vaalikaudella

arvoisa puhemies on kyllä hämmentävää kuunnella miten erilainen tilanne on nyt kun ajatellaan sitä kun neljä vuotta sitten tässä talossa myös yritettiin saada sote uudistusta maaliin silloin nykyiset oppositiopuolueet olivat hallitusvastuussa ja kun mentiin loppusuoralle niin oppositiosta valiokunnan puheenjohtaja otti prosessin käsiin ja sanoi että nyt yritetään porukalla saada tämä maaliin minusta tämänlaista vastuunkantoa politiikassa tarvittaisiin tänäkin päivänä täällä eduskunnassa mutta valitettavasti sitä ei näytä löytyvän mutta hallitus ei anna periksi tässä me viemme läpi tämän uudistuksen koska se on paras keino turvata myös vanhuksille paremmat palvelut tulevaisuudessa kun katsoo tämän lakialoitteen joka liittyy näihin näihin henkilöstömitoituksiin allekirjoittajat ja ensimmäinen allekirjoittaja on edustaja guzenina niin en kyllä voi uskoa että hän kuvitteleekaan että laadukkaasti pystyttäisiin edes tätä valmistelua tässä ajassa tekemään ja ottamaan kaikki tarpeelliset näkökulmat huomioon eli kyllä tämä on

puhemies yhtään mitään ymmärrän niin eivätkö nämä ongelmat joista me tänään tämän nykyisen järjestelmän ongelmia nimenomaan ongelmia siitä että kunnat eivät ole kyenneet hoitamaan sitä tehtävää mikä niille on annettu mistä me kaikki kuntapäättäjinä osaltamme osaltamme kannamme vastuun eikö siitä ole kyse eikö niin ole että kun meillä on leveämmät hartiat niin osataan taitavammin kilpailuttaa nyt on tehty se kilpailutus esimerkiksi nämä pienet hoitajavetoiset yritykset onneksi suomen paras vielä on sastamalassa jäljellä

ajettu alas sillä keinolla että kunnat ovat olleet liian lyhytjänteisiä tässä kilpailutuksessaan eivät ole osanneet rakentaa sitä sillä tavalla että olisi ollut toimintaedellytyksiä ja nimenomaan kunnissa kuten me tiedämme niin tampereella kuin muuallakin on tosiasiassa tehty päätökset siitä mikä se hoitajamitoitus on eli uusi järjestelmä tulee tämän asian parantamaan

puhemies jotenkin järkyttävää minkälaista vääristelyä tässä keskustelussa nyt olemme tuoneet vakavissamme opposition osalta esille huolemme joka on koko suomenmaassa tunnistettu on lukemattomia erilaisia hoivapaikkoja joissa hoito on ihmisarvon vastaista me olemme tänään täällä keskustelussa olleet kaikki samaa mieltä siitä että jotain tarvitsee tehdä

edustaja kymäläinen on oikeassa varmasti tänään täällä salissa me kaikki olemme olleet sitä mieltä että vanhustenhoito on erittäin arvokas asia ja siitä meidän tulee kantaa huolta ja se on varmasti totta ihmettelen kuitenkin miksi sdp haluaa hutiloida tämän asian eteenpäin viemisessä hirveällä kiireellä painetaan päälle miksi ei tehdä huolellista valmistelua ja tehdä asiaa kunnolla

arvoisa puhemies parlamentarismi on suomessa päätöksenteon kulmakivi ja parlamentarismiin kuuluu se että asiasta on erilaisia mielipiteitä ja on oikeus erilaisiin mielipiteisiin mutta parlamentarismiin kuuluu aivan oleellisena osana että tehdään myös päätöksiä ja päätöksenteossa jos on eri mieltä niin on eri mieltä mutta tähän prosessiin ei kuulu se että päätöksentekoa ruvetaan jarruttamaan vaan päätöksiä pitää tehdä ja erimielisyyden saa tuoda esille mitä tulee sitten vanhuspalveluasioihin niin vihreiden osalta totean että on tärkeää että nyt nostatte ne esille mutta ei teidän vaihtoehtobudjetissanne esitetty senttiäkään lisää vanhuspalveluihin ja nyt tämä on tärkeä asia tätä pitää eteenpäin sitten lainvalmistelusta tämä aloite on hyvä mutta hyvä lainvalmistelu edellyttää kunnollista paneutumista ja valmistelua se edellyttää sen kokonaisuuden vaikutusarviointia olen hoitajamitoituksesta samaa mieltä mutta se miten se tulee osaksi lakia vaatii kunnon valmistelun ja siitä me olemme yhtä mieltä että lainvalmistelun tason pitää olla hyvä

arvoisa rouva puhemies kun tässä keskustelemme välikysymyksestä vanhustenhoidon tilasta niin eikö kuitenkin ole niin että riippumatta siitä minkälainen sote palveluiden järjestämismalli tässä maassa vallitsee nyt tai tulevaisuudessa niin ellei meillä ole vanhustenpalvelulaki siinä jamassa että siellä on riittävät pykälät kaikista tarpeellisista asioista ja ellei meillä ole sote palvelut niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla siinä jamassa että siellä noudatetaan vanhustenpalvelulakia ja myös annettuja suosituksia ja nythän näin ei ole niin se on ongelma arvoisa puhemies kansalaisilla ja meillä joillakin poliitikoillakin on suuri huoli siitä että tämä hallituksen esittämä uusi malli sote palveluiden järjestämisestä ei parantaisi tilannetta vaikkapa vanhustenpalveluissa millään vaan ensisijaista on tehdä niitä toimenpiteitä mallista riippumatta joilla juuri vanhuspalveluja parannetaan meillä on aiheellinen ja perusteltu huoli siitä että näin ei sote mallissa ainakaan tapahtuisi sen takia täällä keskustellaan nyt vanhuspalvelujen parantamisesta ja muun muassa hoitajamitoituksesta

puhemies kaikista on pidettävä huolta ja nämä vanhustenhuollon ongelmat on korjattava se on selvä asia kaikki olemme samaa mieltä ja virheitäkin on tehty niin yksityisellä puolella kuin julkisella puolella näitä uutisia olemme valitettavasti kuulleet mutta pitää myös kiittää valtaosa hoidosta on erittäin hyvää niin tuottajat kuin hoitajat ansaitsevat kiitoksen se mitä tulevaisuudessa tapahtuu tämä laadukas vanhusten hoiva on yhteinen asia ja sen takia tämä hoitajamitoitus onkin laitettava kuntoon huolellisesti valmistellen vaikutusarviot tehden mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti saattaen ja yksi asia mikä siinäkin pitää vielä huomioida on resurssit se että osaavia työntekijöitä löytyy meillä jokaiseen yksikköön siitäkin on huolehdittava ja tämän vuoksi muun muassa lähihoitajakoulutuksesta on huolehdittava paremmin

ja aikaisemmat viestit mitä tällä viikolla on tullut ovat kyllä osoittaneet hoidon tarve on tärkeä asia tässä keskustelussa ja sitähän meidän pitäisi täällä tehdä minä en esimerkiksi voi hyväksyä sellaista että tätä käytettäisiin johonkin muuhun tarkoitusperään esimerkiksi sote lainsäädännön estämiseksi ja en uskokaan että kenelläkään olisi

mutta toivoisin että me keskittyisimme nyt tähän asiaan ja kävisimme läpi sitä entistä paremmin täällä on turhaa mustamaalaamista ja syyttelyä tässä asiassa kun kuitenkin kaikilla on minun mielestäni täällä jokaisella puolueella on vanhustenpalvelua parantaisimme täällä ja

arvoisa puhemies täällä salissa väitettiin että sdpn vaaliohjelmassa ei sanota mitään henkilöstön määrästä liittyen vanhuspalveluihin siteeraan nyt suoraan meidän vaaliohjelmaamme vanhuspalveluissa työskentelevien työn helpottaminen ja inhimillisesti kestävä vanhustenhoito edellyttää sitä että työtä on tekemässä riittävä määrä henkilöstöä sdphän on jo vuodesta kaksituhattakaksitoista vaatinut nolla pilkku seitsemän mitoituksen kirjaamista sitovaksi lakiin tämä on ollut meidän kantamme jo pitkään

viime viikkojen voimallinen keskustelu ikäihmisten hoivasta on osoitus paitsi median voimasta myös kansalaisten voimasta kyllä rohkenen väittää että tämänkaltaista voimallista parlamentaarista debattia me emme kävisi tästä aiheesta ilman että aihe olisi niin voimakkaasti julkisessa keskustelussa esillä se ei ole minusta moite ei sille median voimalle eikä meillekään mutta on tärkeää muistaa että kun täällä todettiin että juuri nyt suomalainen vanhustenhuolto on mennyt kriisiin niin se ei ole totta nämä ongelmat eivät alkaneet kaksi viikkoa sitten tai se ei ole koko totuus että valvontaviranomainen on joutunut sulkemaan yksittäisen yksikön itse asiassa valvontaviranomainen toimii paljon sillä tavalla että se huomauttaa ja ohjaa ja sitten muutos tapahtuu eikä siitä koskaan tule otsikoita tai eduskuntaväittelyä se on osa valvojan työn arkipäivää myös sitä paljon täällä parjattua omavalvontaa jota joka tapauksessa jatkossa myös tarvitaan edustaja halmeenpää huomioi ja ehkä kysymys oli minusta oleellinen mikä on sote uudistuksen ja vanhuspalvelulain sisällön suhde niin kuin sanoin jo aiemmin täällä kaikki sisältölait pitää ikään kuin päivittää sote maailmaan vastuu siirtyy kunnilta maakunnille lähtökohtaisesti vaikkapa hoitajien määrä voidaan määritellä jo osaksi kuntajärjestelmää mutta samalla on tärkeää huomioida että sote uudistusta ei voi syyttää sellaisista asioista jotka ovat itse asiassa sisältölakien kysymyksiä sote uudistus on rakenne se on palveluiden kivijalka ja pohja sille millä tavalla ne järjestetään ja siihen yhteyteen tuodaan ihmisille mahdollisuus valita mistä palvelut hankitaan miltä tuottajalta ne hankitaan vanhuspalveluiden tai sosiaalipalveluiden vammaispalveluiden sisältö tulee juuri niistä sisältölaeista joista vaikkapa vammaispalvelulaki tai lastensuojelulaki ovat täällä parhaillaan päivitettävinä nämä liittyvät toisiinsa mutta siltä osin oleellista on se että se kivijalka palveluiden järjestämisessä tulisi kuntoon

välikysymyksellä teidän tarkoituksenne on kaataa hallitus se on totta silloin eduskunnan työ tältä osin tämän hallituksen johdolla loppuu mutta minua jää mietityttämään tässä se että entä jos kävisikin niin että vanhuspalvelulaki ei sitten lakialoitteenakaan etenisi että aika loppuisi niin millainen olo suomalaisille sen jälkeen tulisi kun on viritetty odotukset siitä että nyt kaikki muuttuu tai kun huomattaisiin että vaikutusarviot ovat olleet ihan pielessä ja että kuntia ei olisi kuultu ollaan yhdessä vastuullisia myös sen prosessin osalta vaikka kannat ovat kaikilla hyviä

arvoisa puhemies tanska on yksi vanhustenhuollon mallimaa ja minulla oli mahdollisuus käydä siellä jo useita vuosia sitten tanskassa vanhustenhuollon uudistustyö alkoi siitä kun

puolueille tuli mitta täyteen todella huonotasoista vanhustenhuoltoa siellä ja rahat loppuivat kesken kuulostaako tutulta täällä siellä tämä uudistustyö alkoi jo kahdeksankymmentä luvulla ja ja tanskasta on kehkeytynyt todella hyvä maa asua ja elää me olemme heränneet tähän vasta nyt kaksituhatta luvun kaksituhatta luvun puolella tanskassa korostettiin kovasti sitä mikä on hyvä vanhustenhuolto neljä asiaa ja ne ovat meillekin hyvin tärkeitä ensimmäiseksi kunnioittava asenne ikäihmisiä kohtaan kaikki lähtee siitä hyvä hoito lähtee siitä toiseksi yksilöllinen hoito jokainen ikäihminen ansaitsee omien tarpeittensa mukaisen hoidon enemmän toisille riittää vähempi kolmanneksi kuntoutus ilman kuntoutusta ei

toimintakykyä pystytä ylläpitämään kuntoutusta ei saa unohtaa ja neljänneksi itsemääräämisoikeuden säilyttäminen siellä myös todettiin joka päivä ja usein että muista raija vanhuus ei ole sairaus se on normaali elämänvaihe ja nämä tanskan mallin opit ja ne periaatteet joista me olemme koko päivän täällä puhuneet pitäisi ottaa huomioon meilläkin tästä lähtee se ei numeroista ei desimaaleista vaan tästä oikeasta asenteesta me tarvitsemme totta totisesti lisää hoitajia ja siitä me olemme kaikki täällä samaa mieltä ja oleellista vielä on se että hoitotyö tarvitsee motivoitunutta henkilöstöä siksi pidänkin erittäin tärkeänä että kun hoitajia koulutetaan lisää koska heitä on pakko kouluttaa nyt nopeasti lisää on saatava pakolliseksi soveltuvuustestit kaikille tuleville lähihoitajille ja sairaanhoitajille

arvoisa rouva puhemies

tekee se että esperin johto on julkisuudessa kertonut tienneensä näistä ongelmista mutta myöntänyt ettei ole ottanut niitä viestejä vakavasti ja tämä on äärettömän huolestuttava asia pakostakin tulee mieleen kaikuivatko johdon korvissa kuitenkin hoitajien hätähuutoja kovemmin pääomasijoittajien sanelemat tulostavoitteet toivottavasti eivät näitä hätähuutoja on kuulunut hyvinkin paljon otin muutamia ajankohtaisia tutkimustuloksia erittäin huolestuttava oli muun muassa tämä että valviran tutkimuksen mukaan peräti yhdeksänkymmentäkolme prosenttia ympärivuorokautisen hoidon henkilöstöstä on havainnut vanhusten kaltoinkohtelua eli yhdeksänkymmentäkolme prosenttia toisaalta hoitotyön ammattilaisille tehdyn laajan tutkimuksen mukaan jopa kahdeksankymmentä prosenttia kertoi työn henkisen rasittavuuden lisääntyneen merkittävästi viimeisen kolmen vuoden aikana toisaalta superin tutkimuksen mukaan kolme neljästä hoitajasta on harkinnut alanvaihtoa toisaalta täälläkin käsittelemässämme eduskunnan oikeusasiamiehen kertomuksessa vanhustenhoidon tila on tuotu esille yhtenä suomen räikeimmistä

ihmisoikeusongelmista eli näitä viestejä on tullut täällä on paljon keskusteltu vanhuspalvelulaista tämä lakihan on tärkeä joka viime kaudella saatiin aikaan ja tietysti huolestuneena alkukaudesta seurasin seurasin ja vastustin näitä heikennyksiä joita lakiin tehtiin on totta että mitoitukseen ei kajottu mutta sitä samalla heikennettiin osaamistason ja näiden tiettyjen vastuuhoitajien ja muiden poiston myötä kun mietitään että suomessa on

tämän hetken tilaan jos mietitään tätä henkilöstömitoitusta ylipäätänsä niin mielestäni keskeisintä on se että ihmiset ovat yhä huonompikuntoisia ympärivuorokautisessa hoidossa kyllä meidän täytyy ymmärtää että nämä ihmiset ovat täysin toisen ihmisen hoitohenkilöstön avun varassa ja siinä määrä on keskeinen puhutaan hoitoisuudesta ja muusta ja ne ovat äärettömän tärkeitä mutta lisäresurssia varmasti tarvitaan toisaalta minä itse mietin näin ensimmäisen kauden edustajana että jos meillä on selvä tahtotila siitä että tarvitaan lisää resursseja ja henkilöstöä niin sitten kuitenkaan me emme täällä saa sitä aikaan vaikka näin laaja yhteinen yhteinen puolueet ylittävä rintama sitä ajaa toisaalta sitäkin tuossa itsekseni pohdin että kyllä sekin näyttäytyy kansalaisille kansalaisille mielestäni aika huonona viestinä

nämä esillä olevat esimerkithän ovat vain jäävuoren huippu näistä tapauksista ja sen takia meidän tarvitsisi saada pelisääntöjä hoivabisnekseen kasvuun me tiedämme että ympärivuorokautisessa hoidossa jopa viisituhatta euroa ovat kuukaudessa nämä maksut ja nämä pitkälti rahoitetaan veronmaksajien rahoilla siinä suhteessa meidän on tärkeää puuttua tähän voitontavoitteluun ja etenkin siihen että me pystymme painamaan hintoja alas ja että isommat pörssiyhtiöt

veroja ja siirtämään verotuottoja ulkomaille puhemies kysyn vielä onko tämä seitsemän minuuttia

vasta puolessavälissä väärin nopealla markkina analyysilläkin tiedämme että että ikäihmisten ympärivuorokautinen hoito on keskittynyt ja tähän meidän pitää löytää tulevaisuudessa ratkaisut ja mitä tulee kuntapäättäjiin niin ainakin itse olen koko pirkanmaan alueella ottanut kantaa vastustanut näitä ulkoistuksia ja pyrkinyt tekemään kuntapäättäjänä ja paikallisena vaikuttajana kaikkeni ettei näitä kokonaisulkoistuksia tehdä ja mitä tähän sote uudistukseen lopuksi tulee mistä sanotaan että se on kaikkeen ratkaisu niin esperi caren johtaja kuitenkin kertoi että valinnanvapaus tuplaisi markkinamme eli jos siitä

arvoisa puhemies karu todellisuus ja kaltoinkohtelu pysäyttävät hauraat vanhukset ovat rakentaneet maamme hyvinvointia nyt on heidän vuoronsa saada inhimillinen arki ja hyvät palvelut mutta tämä ei toteudu kaikille olemme saaneet lukea että valvira tutkii erityisesti esperi care yrityksen vanhuspalveluja joissa on laiminlyöntejä yksi hoivakoti kristiinankaupungissa on otettu kaupungin vastuulle vakavien hoivapuutteiden vuoksi valviran valviran mukaan asukkaiden turvallisuus oli uhattuna pääkaupunkiseudulla ja muualla uudellamaalla valvira on nostanut esiin ongelmia myös attendon hoivapalveluissa vanhusten kaltoinkohteluista kuulee valitettavan paljon muun muassa toritapaamisissa ja kansalaisten yhteydenotoissa ongelmia on ympäri suomen on kestämätöntä että ala arvoisella palvelulla taotaan suuria voittoja nämä ovat ihmisten palveluja ihmisille ja niiden tavoite on hyvinvointi ja ihmisoikeuksien toteutuminen hallituksen markkinaehtoisen sote uudistuksen toivon kaatuvan se pirstoisi vielä enemmän palveluja ja vahvistaisi tätä ei toivottua maksimaalisten voittojen tavoittelua ongelmia on toki muillakin yrityksillä ja julkisellakin puolella palvelut ovat usein riittämättömiä keskeinen syy on se että hoitavia käsiä on liian vähän henkilökunnan määrästä säästetään vaikka se näännyttää hoitajat ja hoivattavat kärsivät suomen perushoitajaliitto superin tiedotteessa oli karmaiseva kuva mihin hoitajien puute pahimmillaan johtaa vanhuksen perushoito kärsii vessassa käyntejä ja pesukertoja on liian vähän iltatoimet aikaistuvat kohtuuttomasti vanhukset laitetaan sänkyyn jo iltapäivällä lääkehoito ei ole aikataulussa ulkoilutuksia ei ehditä tekemään vanhukset makaavat ulosteissaan ruokailuun ei ole riittävästi aikaa ja vaaratilanteet lisääntyvät hoitajat yrittävät uupuneina selvitä kaaoksesta näin kertoi super meille

vanhuspalvelulaki ohjaa riittävästi laadukkaaseen palveluun lakiin on kirjattava tarkemmin sitova hoitajamitoitus vanhusten ympärivuorokautisiin hoivapalveluihin ympärivuorokautisen hoivan varassa elävät ikäihmiset ovat kaikkein heikoimmassa asemassa monet heistä ovat muistisairaita on pöyristyttävää että vanhustenhoidosta taotaan ahneesti voittoa yrityksille lain sallimien veroporsaanreikien avittamina finnwatch paljasti että esperi care välttelee suomessa veroja korkojärjestelyillä tähänkin tarvitaan lakimuutos finnwatchin esitykset korkovähennysrajoituspykälän korjaamiseksi ovat kannatettavia arvoisa edustaja sarkomaa silloin ei tehty riittävän hyvää lakia tästä nyt on kysymys että tätä pykälää pitää tiukentaa näihin finnwatchin esityksiin kuuluu muun muassa veroparatiisijärjestelyihin puuttuminen korkoleikkurin tiukentaminen ja niin sanotun tasevapautussäännön poistaminen olen vieraillut hoivakodeissa ja nähnyt miten hoitajat tekevät työtä sydämellä pahimmalta tuntuu se kun vanhus sanoo hoitajalle että jäisit vielä hetkeksi mutta minuuttiaikataulu painaa päälle ja seuraava hoivattava jo odottaa näin kertoi minulle työparini kun tein työpäivän vanhusten palvelutalossa hoitajien apuna kiireestä huolimatta hoitajat tekivät parhaansa ja vanhusten perustarpeet hoidettiin jotta jokainen vanhus saa tässä maassa arvokkaan vanhuuden on hoitajamitoitus kirjattava lakiin mitoituksen lisäksi on koko hoivapalvelujen työyhteisön työhyvinvointiin kiinnitettävä huomiota johtotehtävissä olevien on toimittava reilusti ja tasapuolisesti vanhuspalveluihin tarvitaan pätevä ja laadukas johto työvuorolistat on suunniteltava toimiviksi eikä niin sanotuilla haamutyöntekijöillä saa vääristellä tilastoja ja on päivänselvää että hoitajien lisäksi tarvitaan myös siisteydestä ja ruuanlaitosta huolehtivaa avustavaa henkilökuntaa

arvoisa puhemies kun puhutaan vanhusten

asia on varmasti meille kaikille erittäin tärkeä osalle läheinenkin itselle tämä asia tuli läheiseksi silloin vuosia sitten kun sain toimia jo pois nukkuneen mummoni lähiomaisena ja hoidella hänenkin puolestaan asioita jotka liittyivät muun muassa hoitopaikkaan tai kotipalveluihin kun olen kuunnellut tätä keskustelua jossa muun muassa vihreitten ryhmäpuheenvuorossa todettiin että vanhuspalvelut ovat suomessa kriisissä ja täällä on todettu puheenvuoroissa että vanhuspalvelut eivät toimi ja ja mitoituksia ei noudateta niin itselle on tullut kyllä vähän semmoinen outo tunne että onko meillä todella suomessa näin huonosti nämä asiat minun minun kuvani oma kokemukseni ja sen takia tullut kuvani on kyllä erilainen on täysin selvä että meillä on yksiköitä joissa on ongelmia ja on varmaan niinkin että ne vakavat ongelmat joita on tullut nyt julkisuuteen eivät ole pelkästään jäävuoren huippu on varmasti muitakin joissa on todella vakavia ongelmia ja on niinkin että tämä ei koske pelkästään yksityistä palvelutuotantoa vaan julkisella puolellakin on ongelmia mutta kun ajatellaan kokonaisuutena meidän vanhusten palveluita niin en minä uskaltaisi käyttää sanaa että se on kriisissä nimittäin oma kokemukseni on että meillä on valtavan paljon hoivaa tarjoavia yksiköitä jotka tekevät erittäin hyvää työtä itse asiassa on rehellistä tunnustaa että olen saanut viestejä siitä että esimerkiksi meillä lapissa on tämän paljon parjatun esperi carenkin yksiköitä joissa asiat ovat hyvin ja siellä tehdään hyvää työtä ja asiat ovat kunnossa jos kansalaisetkin ovat kuunnelleet tätä eduskuntakeskustelua ja osa on varmasti kuunnellut heille on saattanut tulla mielestäni hieman vääristynyt että kaikki vanhukset ovat suomessa melkein heitteillä näinhän tilanne ei ole meillä on monia yksiköitä joissa on varmasti ongelmia parantaa pitää mutta isossa kuvassa kuitenkin kyllä nämä vanhuspalvelut suomessa toimivat kohtuullisen hyvin jos tästä jollakin on parempaa tietoa niin mielelläni kuulisin mutta tämä poliittinen poliittinen keskustelu on helposti tämmöistä että tässä mennään yhteen laitaan ja ja unohtuu sitten kokonaisuus arvoisa puhemies toisena asiana haluan nostaa kyllä esiin täällä jo keskustellun opposition tekemän lakialoitteen hoitajamitoituksesta kuten täällä on keskustelussa käynyt käynyt ilmi puolueet ovat lähes yksimielisiä siitä että tämä pitäisi tehdä mutta ei voi olla kyllä hämmästelemättä kun tämän lakialoitteen äsken tuossa vielä kävin läpi kuinka niin ohuella tiedolla tai voi sanoa että aika heikkotasoisesti se on tehty siinähän ei ole ollenkaan arvioitu esimerkiksi sen taloudellisia vaikutuksia tai voimaantuloa olisiko siinä joku siirtymäaika ja ehkä kaikista ongelmallisin on se että jos se vain tuollaisena hyväksyttäisiin mikä ei tietenkään ole mahdollista niin miten esimerkiksi kävisi nykyisille voimassa oleville sopimuksille siellä saattaa olla voimassa vaikka kymmenen vuoden sopimus jollakin yksiköllä jossa on sovittu tietystä hoitajamitoituksesta ja nyt jos laki muuttuu niin miten kohdeltaisiin näitä sopimuksia mitkä olisivat taloudelliset seuraukset siitä on aivan selvää että tämä pitää perusteellisesti valmistella ja tehdä kaikki selvitykset siitä jotta emme mene ojasta allikkoon kun ajattelen että ensimmäinen allekirjoittaja on aikaisempi vastuuministeri edustaja guzenina niin ei hän ministerinä voi varmaan edes kuvitella oikeasti että tätä lakiesitystä täällä pystyttäisiin tuollaisena hyväksymään hänellä on sen verran vahva kokemus siitä valmistelukoneistosta että uskon että tämä on ollut poliittinen operaatio jossa on salaa toivottu ettei tälle tukea saataisikaan täällä arvoisa puhemies haluan lopussa todeta sen että kun täällä on paljon puhuttu ongelmista kuinka kaikki on pielessä niin täällä on unohtunut se miltä tämä tuntuu niistä tuhansista ja taas tuhansista hoitoalalla työskentelevistä ihmisistä niistä hoitajista jotka siellä arjessa puurtavat tekevät fyysisestikin raskasta työtä henkisesti kuormittavaa työtä vuorotyötä monesti heille saattaa tulla semmoinen tunne että onko tämä turhaa työtä onko meilläkin kaikki pielessä onko tämä merkityksetöntä sen takia haluan sanoa että kyllä meillä täällä eduskunnassa on syytä muistaa myös kiittää niitä henkilöitä jotka jotka tekevät sitä työtä ahkerasti eettisesti kestävällä tavalla huolehtivat niistä vanhuksista että he pärjäävät siellä yksiköissä he kyllä ansaitsevat meiltä kiitoksen ja haluan lausua kiitoksen kaikille niille henkilöille jotka tekevät arvokasta hoitotyötä ja huolehtivat meidän ikääntyvistä ihmisistä

arvoisa rouva puhemies vanhusten ihmisarvon kunnioittaminen ja laadukas hoito ovat surullisella tavalla uhattuna olleet jo pitkään resurssivaje ja säästöt vanhuspalveluissa ovat merkittävä syy siihen että useissa hoivakodeissa inhimillinen kärsimys on lisääntynyt ja hoitohenkilöstön voimavarat kohtuuttomasti kuormittuneet taloudelliset tuotannolliset ja kannattavuuteen liittyvät tekijät sopivat erittäin huonosti hoiva alan ykköstavoitteeksi kun kaksituhattakolmetoista säädettiin annettiin myös laatusuositus hoitajien määrästä eduskunta edellytti että jos suositeltuun hoitajien vähimmäismäärään ei päästä hallitus antaa esityksen lain täsmentämisestä kaksituhattaneljätoista julkaistun thln tutkimuksen mukaan joka kymmenes ympärivuorokautista hoitoa antava yksikkö alitti tuon vähimmäismäärän suositeltu hoitajamitoitus nolla pilkku viisi ei kuitenkaan edes tarkoita sitä että yksi hoitaja työvuorossa vastaisi kaiken aikaa vain kahden vanhuksen hoidosta on lomia ja sairauspoissaoloja henkilöstön tehtäviin saattaa kuulua siivousta pyykkihuoltoa ja muuta vaikka näin ei kuuluisi olla käytännössä vähimmäisvahvuudella mitoitus jää reilusti alle suosituksen ikäihmisten ympärivuorokautisen hoidon asumispalveluissa olevat ovat vähintään keskivaikeasti muistisairaita ja runsaasti apua tarvitsevia vanhuksia jotka eivät pärjää yksin siis kaikkein eniten hoitoa tarvitsevia

myös henkilökunnalle hoivakotien asukkaille ja omaisille paremmat mahdollisuudet ilmoittaa epäkohdista ilman pelkoa tikun nokkaan joutumisesta tässä salissa on laajaa kannatusta myös sille peruslähtökohdalle että hoitajien riittävä vähimmäismäärä kirjattaisiin suoraan vanhuspalvelulakiin desimaaliluku ei kaikkia vanhustenhoidon puutteita ratkaise eipä tietenkään kaikissa hoivayksiköissä henkilöstövajetta tai muitakaan ongelmia ei edes ole mutta siellä missä on asia on erittäin vakava vihreät hoitajamitoituksen nolla pilkku seitsemän kirjaamista lakiin tarvitsemme lisäksi tiukempaa sääntelyä siitä että hoitoisuudeltaan vaativampien vanhusten kohdalla hoitajia on oltava vähimmäismäärää enemmän perälauta on kuitenkin hyvä säätää suomessa on tuhansia vaativaa ja arvokasta työtä tekeviä hoitajia kuntien ja yritysten vanhuspalveluissa valtava määrä hoivatyötä tehdään myös ikäihmisten ja omaisten kodeissa vähälle huomiolle tässä keskustelussa ovat jääneet muun muassa omaishoitajat joiden aseman parantamiselle on edelleen suuri tarve alipalkatulla hoiva alalla ammattilaisia motivoi työssään se että oikein mitoitetut resurssit mahdollistavat sekä laadukkaan työn että työntekijöiden hyvinvoinnin myös soveltuvuustestit koulutukseen hakeuduttaessa on terveydenhuollon ammattiliittojen mukaan syytä palauttaa korkeasta ammattietiikasta on voitava pitää kiinni arvoisa puhemies tässä kaikessa on kyse ihmisarvoisen ja asianmukaisen vanhustenhoidon perusasioiden korjaamisesta oikealle tolalle ellemme korjauksia tee vanhusten kaltoinkohtelusta uhkaa tulla uusi normi sellaista me emme voi hyväksyä

arvoisa rouva puhemies sen minkä taakseen jättää sen edestään löytää hoitajamitoituksen kohdalla vanhan sananlaskun paikkansapitävyys ei yllätä keskustelemme tänään ehkä kokoomuksen mielestä desimaaleista mutta oikeammin puhumme tuhansien vanhusten arjesta hoivakodeissa kiistelemme kymmenesosista mutta ne sanelevat pääseekö vanhus viikon aikana edes päivän aikana ylös sängystä siksi me jo viime vaalikaudella vaadimme nolla pilkku seitsemän hoitajamitoituksen kirjaamista lakiin eivätkä sitä keskustan edustajatkaan vuonna kaksituhattakaksitoista karsastaneet näin käy ilmi kalevan turun sanomien ja väli suomen teettämästä kyselystä jossa enemmistö antoi tukensa hoitajamitoituksen sitovuudelle jo tuolloin olimme saaneet vakavaa viestiä niin kansalaisilta vanhusten omaisilta kuin sosiaali ja terveysalan asiantuntijoilta sekä yksityisen että julkisen puolen vanhushoivan ongelmista hoitohenkilökunnan määrä oli ja on keskeisin laadun peili sillä hoiva annetaan ihmiseltä ihmiselle viime viikolla kokoomus oli ainoana ja pontevana puolueena vastustamassa hoitajamitoituksen lisäämistä täällä salissa lehtien sivuilla sekä tvn ajankohtaisohjelmissa vastustus oli vahvaa ja yritys vakuuttavaa mutta lopulta jotain tapahtui ja kokoomuskin maanantaina ilmoitti sittenkin tukevansa aloitetta hoitajamitoituksen kasvattamisesta hitaasti laiva kääntyi mutta lopulta kumminkin hyvä sen koommin asiaa on selitetty tavalla josta ei saa mitään selvää tänäänkin on kysytty mitä kokoomus tarkoittaa riittävällä mitoituksella jos mitoitus ei ole luku

arvoisa puhemies pääministerimme mielestä tapaus esperi care kertoo viranomaisvalvonnan puutteesta joka kuitattaisiin maakuntamallilla vastauksena tämän hetken hätähuutoihin hän peräänkuuluttaa kunnilta lisää huolellisuutta kilpailutusprosesseihin syy esperi caren kaltaisiin tapauksiin ei kuitenkaan löydy ostopalvelusopimuksista vaan yksityisen sektorin markkinalogiikasta mikään lisävalvonta tai keskitetty maakuntamalliin perustuva järjestelmä ei estä yritysten voitontavoittelua puhumme nimenomaan kansainvälisistä suurista yrityksistä toisin kuin hallitus viime viikolla kyselytunnilla väitti en usko että yksikään kuntapäättäjä lähtisi tekemään sopimusta jossa yksityiselle jäisi vapaat kädet karsia henkilökunnan määrästä inhimillisen hoivan laadusta ruoasta puhumattakaan lääkkeiden oikein hoidosta minusta väite aliarvioi rankasti kuntapäättäjiä kysymys ei tietenkään ole vain hankintaosaamisesta vaan tehtyjä sopimuksia on rikottu sääntöjä on kierretty ja porsaanreiät käytetty on luotettu siihen että hauraat asiakkaat vanhuksemme ovat niitä maan hiljaisia joiden kohdalla on röyhkeästi uskallettu tehdä rimanalituksia jopa heitteillejättöä valinnanvapaus se jolla kokoomus kiertäisi kunnallisen terveydenhuollon resurssipulan ja joka sen mielestä on muka ollut sote keskeisin puute toisi meille vain mahdollisuuden valita toinen toistaan enemmän voittoa tavoittelevien yritysten väliltä esperi care on ennen kaikkea esimerkki siitä mikä meitä valinnan jälkeen odottaisi valitettavasti nyt esille tulleet puutteet ja räikeät virheet ovat vain jäävuoren huippu yksityisissä voittoa tavoittelevissa laitoksissa myös muissa kuin vanhusten hoivabisneksessä näyttää toistuvan sama kun tavoitellaan voittoja se tapahtuu henkilöstömitoituksesta surullisia järkyttäviä viestejä kuuluu niin vammaisten lasten nuorten sijoituslaitoksista jopa päiväkodeista hoivan täytyy olla enemmän laatua kuin bisnestä me sdpssä olemme korostaneet yksityisten yritysten täydentävää roolia kunnalliseen kunnalliseen perusterveydenhuoltoon toisin sanoen hyväksymme yksityiset toimijat mutta vain jos ne kantavat kuntien kanssa vastuun kansalaistemme hyvinvoinnista vanhusten hoivapalveluiden lähtökohtana tulisi olla ihmisarvoisen ja turvallisen elämän takaaminen vanhuksille voiton tahkoaminen tai kilpailu ei siihen kuulu olen vahvasti välikysymyksen

arvoisa rouva puhemies kalle päätalon romaanissa viimeinen savotta huutolaispoika vikke nilo on pääosassa ja hänen elämäänsä tarkastellaan tuon ajan siis vajaan sadan vuoden takaisten asioiden näkökulmasta niiden tarkastelu on mielenkiintoista tänäkin päivänä onneksi kuitenkin olosuhteet ovat muuttuneet tähän päivään mennessä noista huutolais ja vaivaisajankohdista mutta valitettavasti samoja piirteitä on on ollut havaittavissa myös nyky suomen sosiaali ja terveydenhuollon sitten vanhuspalveluiden puitteissa aiemman kauden pitkäaikainen kansanedustaja hannes manninen totesi joskus että on asioita joita kaikki kannattavat mutta ne eivät edisty ja on myös asioita joita kukaan ei kannata ja silti ne edistyvät menevät eteenpäin toivottavasti tämä nyt tänä päivänä käsittelyssä oleva vanhustenhoidon ei kuulu millään lailla näihin kategorioihin kaikki tuntuvat olevan noin pääsääntöisesti varsin yksituumaisia ja tässä suhteessa tämä luo ainakin pohjaa toivon mukaan seuraavalle vaalikaudelle ja uudelle eduskunnalle olla tekemässä konkreettisesti niitä päätöksiä jotka liittyvät sekä rahoitukseen että vanhustenhuollon kehittämiseen ja siellä tapahtuviin erilaisiin lainsäädäntömuutoksiin arvoisa puhemies haluan myös osaltani kiittää niitä tuhansia ja tuhansia hoiva ja hoitotyötä tekeviä henkilöitä naisia ja miehiä naisia suurelta osin jotka eri hoiva ja hoitolaitoksissa tekevät aivan korvaamatonta työtä ei pidä syyllistää niitä paikkoja missä tehdään hyvää työtä itsekin olen saanut tutustua useampaan hoitoyksikköön varsinkin pienissä yksityisissä tehdään erittäin hyvää työtä ja kodinomaisuus on yksi sellainen valtti josta pitää olla tai valvontaa lisäämällä vaikka sitäkin varmasti tarvitaan koska puutteita on ei varmasti tulla poistamaan kaikkea sitä mitä ihmiselämässä ja myös hoitopaikoissa pystyy toteutumaan riippumatta siitä onko kysymys sitten kunnan tai julkisen sektorin paikasta tai yksityisestä paikasta haluan myös miettiä sitä kuinka paljon tämä käytävä keskustelu joka myös kärjistää asioita aiheuttaa ahdistusta esimerkiksi vanhusten itsensä tilanteessa ja tunteissa siitä ovatko nämä suomen olosuhteet todellakin niin kuin aina välillä väitetään olevan onneksi kuitenkin suomessa pääsääntöisesti asiat ovat hyvin mutta jokainen väärin hoidettu henkilö tai puute on korjattava ja niihin on uskallettava puuttua arvoisa puhemies se se on totta että desimaalit eivät hoida mutta ne ihmiset siellä desimaalien takana hoitavat ja siksi on tietysti ymmärrettävää että myös eduskunnan on katsottava sitä mitoitusta koska juuri muuta me emme voi tehdä kuin katsoa sitä mitoitusta millä mennään sitten eteenpäin se on tietysti kovin yksilöllistä koska jokainen henkilö joka tarvitsee hoivaa ja hoitoa on siinä oman tarpeensa mukaan tarkasteltavana mutta joillakin keskiarvoillakin meidän on vain pakko edetä eli ihmisiä tarvitaan varmasti enemmän hoiva ja hoitotyöhön se on uskon näin tämän eduskunnan hyvin yleinen tahto ja tällä pohjalla tulee mennä myös eteenpäin olisin oikeastaan halunnut kysyä ministeriltä ja ja jätänkin sen tässä nyt ilmaan kun puhutaan valvonnasta ja sanktioista niin kuinka paljon suomalainen yhteiskunta voisi kehittää hyvän hoidon malleja niin että siellä on sitten onko se hymiö vai mikä joka voidaan antaa siitä kun nähdään että eri yksiköissä on hyvää hoitoa ihmisistä pidetään hyvää huolta ja ja kun saa sitten tuota tunnustusta niin voisiko se näkyä myös jollakin lailla ihan taloudellisesti ikään kuin tuon kyseisen yksikön ja hoivan palkitsemisena se olisi myös yksi osa siinä kun viedään asioita eteenpäin itse en usko aina siihen että se on pakko joka kannustaa mutta jos on sitten muita kannusteita hyvästä hoidosta niin nämä tulisi mielestäni ottaa mukaan kun näitä kysymyksiä pohditaan arvoisa puhemies välikysymys vanhustenhoidon tilasta on tietyssä mitassa kyllä paikallaan välillä kyllä tulee mieleen että se olisi oikeastaan pitänyt osoittaa jo edelliselle hallitukselle mutta mennään nyt sitten tämän hallituksen kaudella eteenpäin ministeri saarikon uskallan kutsua sitä annikan kohtaa ovat kaikki sellaisia joidenka pohjalta on hyvä edetä

arvoisa rouva puhemies vanhuspalveluiden ongelmat eivät ole uusi asia ikäihmiset heidän omaisensa ja vanhuspalveluiden henkilöstö ovat vuosien ajan yrittäneet kiinnittää päättäjien huomiota epäkohtiin esille tulleet epäkohdat ja laiminlyönnit ovat surullisia tapauksia mutta ainakin nyt asia saa ansaitsemansa huomion ja ongelmat on otettava vakavasti kuten täällä on todettu asia on monella tapaa eduskunnan käsissä nyt on tärkeää että asioihin puututaan lainsäädäntöä tarkennetaan ja tiukennetaan me tarvitsemme konkreettisia tekoja vanhuspalveluiden parantamiseen esperi caren räikeiden laiminlyöntien julkisuuteen me olemme varmaan kaikki kohdanneet ihmisiä jotka ovat halunneet keskustella vanhusten palveluista heillä on omia kokemuksia läheisten hoidosta tai he ovat itse vanhuspalveluiden parissa hoitamassa ikäihmisiä me olemme varmasti kuulleet myös monenlaisia kokemuksia heidän ja tämä huoli on kantanut kaikkien iholle ihmiset ovat myös sanoneet että vanheneminen suomessa pelottaa tämä on avannut aivan uudenlaisen keskustelun jossa myös meillä on oma vastuumme johon meidän on myös puututtava tästä syystä viimeistään nyt on selvää se että vanhustenhoito tarvitsee selkeästi paremmat hoitajamitoitukset selkeästi paremman lainsäädännön ja paremmat resurssit professori teppo kröger toteaa muun muassa

jotta me saavutamme pohjoismaisen tason se edellyttäisi meiltä noin miljardin euron lisäystä vanhustenpalveluihin se kertoo myös siitä mikä on meidän tila kun me vertaamme itseämme muihin pohjoismaihin tämä edellyttää meiltä muun muassa selkeää minimihenkilöstömäärää ja nyt on arvioitu että nolla pilkku seitsemään tehostettuun palveluasumiseen ympärivuorokautiseen asumiseen on se paras minimimittari

tämän lisäksi lakiin on kirjattava myös nykyistä tiukempi vaatimus yksilöllisten perusoikeuksien toteutumisesta tämän lisäksi kuten täällä on todettu useaan kertaan me tarvitsemme asiakaslähtöisen lähestymiskulman niistä palveluista joita kukin yksilöllisesti tarvitsee kotihoidossa on yhä huonokuntoisempia vanhuksia ja osa heistä tarvitsisi huomattavasti tehostetumpaa hoitoa kuin kotihoitokäynneillä voidaan antaa olemme kuulleet vakavasti sen että entistä huonokuntoisempia vanhuksia on tällä hetkellä kotona ja olemme saaneet myös viestiä siitä että vanhukset eivät pääse kotoa esimerkiksi tehostettuun palveluasumiseen vaikka he sitä toivoisivat ja vaikka kaikki asiantuntijatkin toteavat että vanhuksen paikka ei ole kotona ja hän elää monta kertaa epäinhimillisissä olosuhteissa tästä syystä meidän on puututtava myös kotihoitoon ja kotihoidossa oleviin kokonaisuuksiin kun me puhumme yleensäkin vanhuspalveluista meidän tulee tunnistaa vanhuspalveluiden kokonaisuus joka lähtee vanhusten elämäntilanteesta hoitoisuudesta ja palveluiden tarpeesta kotihoito ja erityyppiset vanhusten palvelutalot ryhmäkodit tehostettu palveluasuminen ja laitoshoito kyse on tästä kokonaisuudesta ja kyse on siitä että vanhus saa asua siellä missä se hänelle on inhimillisesti kaikkein parasta juuri näistä syistä me tarvitsemme myös erilaisia palvelutaloja sekä myös erilaisia mahdollisuuksia olla kotona me tarvitsemme vahvempaa kotihoitoa me tarvitsemme lisää hoitajia niin kotihoitoon kuin tehostettuun palveluasumiseen ja laitoshoitoon arvoisa puhemies esille nousseet tapaukset osoittavat myös että valvontaviranomaiset ovat ylityöllistettyjä eikä heillä ole ollut riittäviä resursseja puuttua epäkohtiin valvontaa tulee siis tehostaa ja sen laatua parantaa tämä koskee niin palveluntuottajia palveluiden järjestäjiä kuin aluehallintovirastoja ja valviraa ja tulevaisuudessa myös luovaa on käytävä välittömästi läpi valvonnan viranomaisten toimivaltuudet ja tarkastettava käytänteet valvonnassa

käyttävätkö ne valvonnassa kaikkia lain suomia valtuuksia täysimääräisesti ja ja tarvitaanko niiden vahvistamista entisestään ilolla kuulin että ministeri saarikko tänään on puuttunut nimenomaan tähän asiaan

arvoisa rouva puhemies

ja silti te kuitenkin haluatte kaataa hallituksen tämä ei mene nyt minun jakeluuni kyllä mutta siitä varmaan voidaan keskustella mutta minä haluan mennä tähän yhteen inhimilliseen hoitomuotoon eli tähän perhehoitoon jota suomessa on jo joka vuosi tulee lisää neljäkymmentä viiva kuusikymmentä perhekotia eli se pikkuhiljaa lisääntyy no miksi minä haluan tätä nyt korostaa me tarvitsemme näitä vaihtoehtoisia hoitomuotoja ja me tarvitsemme myös kotihoitoon vaihtoehtoja tuossa edellinen puhuja kotihoidon tilanteesta siitä että yhä vaikeahoitoisempia ihmisiä yhä huonokuntoisempia on kotona ja siinä ei kyllä tahdo sitten riittää enää sekään vaikka neljä viisikin kertaa käy käy siellä hoitaja katsomassa sitä kotona asuvaa jos on niin huonossa kunnossa niin hän tarvitsee kyllä toisenlaisen hoitopaikan ja minä kyllä ehdottomasti lämpimästi suosittelisin sitä että katsottaisiin onko perhehoito se uusi paikka vuonna kaksituhattaviisitoista lakiin tulleet osavuorokautinen perhehoito ja perhehoito hoidettavan kotona ovat mahdollistaneet todellakin sen että perhehoidolla pystytään räätälöimään apua ja tukea hyvin moniin hoivan ja huolenpidon tarpeisiin tätä me juuri tarvitsemme tätä tätä joustavaa hoitomuotoa me tarvitsemme erityisesti hoidettavan kotona tapahtuva perhehoito on omaishoitajille mieluinen palvelu perhehoito ei tietenkään sovi kaikille mutta kokemusten mukaan se on monelle ikäihmiselle hyvä elämänlaatua parantava vaihtoehto etenkin silloin kun ikäihminen esimerkiksi kokee turvattomuutta pelkoja ja selviytymisen vaikeuksia omassa kodissaan kun kotiin annettavat palvelut eivät pysty vastaamaan ikäihmisen tuen ja turvan tarpeisiin kun ikäihminen ei vielä tarvitse ympärivuorokautista hoitoa kuten tehostettua palveluasumista tai laitoshoitoa vaan toisen ihmisen läsnäolo samassa kodissa riittää turvaamaan ikäihmisen levollisuuden ja sitä voidaan käyttää silloin kun lyhytaikainen perhehoito mahdollistaa omaishoitajan vapaat tai muun lyhytaikaisen hoivan ja huolenpidon tarpeen kuten sairaalajakson jälkeisen kuntoutumisen kotiympäristössä ja tuo lyhytaikainen perhehoitohan nimenomaan on myös sitä hoitoa että omaishoitaja voi pitää vapaansa yhä useampi kunta on ottanut perhehoidon palveluvalikoimiinsa ja perhehoidossa olevien ikäihmisten määrä kasvaa vuosittain tasaisesti perhehoidon järjestämisvastuu on kunnalla ja tulevaisuudessa perhehoidon toivotaan olevan kaikissa kunnissa saatavilla oleva vaihtoehto palveluketjussa kunnat turvaavat perhehoidon saatavuuden perhehoitajien riittävällä tuella ja asiakasohjauksen toimivuudella perhehoidon vahvuutena ilman muuta on eläminen perheyhteisössä tai omassa kodissa jossa arkea eletään yhdessä päivittäinen elämä hoito ja hoiva perustuvat ikäihmisen tuntemiseen ihmisenä hänen yksilöllisten tarpeidensa tunnistamiseen inhimilliseen yhdessäoloon kiintymykseen ja perheen ihmissuhteisiin perhehoidon vahvuudet ovat yhteneväisiä kuntien ikäihmisten palveluita ohjaavan lainsäädännön kanssa vanhuspalvelulaissa määritellään että palvelut on toteutettava niin että iäkäs henkilö voi kokea elämänsä turvalliseksi merkitykselliseksi ja arvokkaaksi ja ja hän voi ylläpitää sosiaalista vuorovaikutusta sekä osallistua mielekkääseen hyvinvointia terveyttä ja toimintakykyä edistävään ja ylläpitävään toimintaan

ihmisen mahdollisuutta elää omanlaistaan elämää iästä ja toimintakyvystä riippumatta sitten minun on otettava vielä esille kotihoidon puolesta sellainen asia kuin liikunta kotipalvelujen piirissä olevilla ikäihmisillä on paljon liikunnan esteitä ja alentuneet resurssit liikkumiseen tässä ryhmässä liikuntapoliittiset tavoitteet ja kotipalvelujen käytäntö ovat ristiriidassa keskenään kotiin tuotavat palvelut alentavat aktiivisuutta sen sijaan kodin ulkopuolelle tapahtuvaan asiointiin liittyvä apu laajentaa elinpiiriä ja aktiivisuutta ja ylläpitää itsenäisen ihmisen identiteettiä vapaaehtoistyöntekijöiden avulla on mahdollista lisätä ulkoilua ja parantaa elämänlaatua vapaaehtoistyön entistä parempi organisointi osaksi kotipalveluja on kestävän kehityksen keino tämän ryhmän liikunta aktiivisuuden ja ulkoilun näin sanoi gerontologian professori taina rantanen meille tulevaisuusvaliokunnassa toivon että tainan teesejä saadaan käytäntöön

arvoisa puhemies sain puhelun hoitotyötä tehneeltä eläkeläiseltä joka että ymmärtäkää nyt että hoitajan työaikaa on vähennetty merkittävästi juuri siirtämällä muita kuin hoivatöitä työvuoroon hoitajan normaalissa työvuorossa todella tehdään valtavasti kaikkea muuta kuin suoraa asiakkaan kanssa tehtävää hoivatyötä pyykkihuolto pyörii hoitajien voimien ruokahuolto pyörii hoitajien voimin viriketoiminta jätetään sen hoitajan varaan joka ehtii lamput vaihdetaan keittiöstä vastataan palo ja turvahälytyksistä ja huollosta soitetaan sijaisia seuraaviin vuoroihin ja kirjataan koneelle kaikki mahdollinen ja mahdoton

ole hoitajamitoitus ja siksi on tärkeää että lakiin saadaan nimenomaisesti hoitajamitoitus hoitajat on laitettu pahimmillaan aivan äärimmilleen viime viikkojen aikana ilmi tulleet laiminlyönnit ovat merkki koko alalla olevista vakavista ongelmista joihin on puututtava valitettavasti jotain tällaista olen jo osannut odottaa viime vuosina ihmisiltä saatujen viestien takia olen saamieni saamieni yhteydenottojen takia ollut yhteydessä eri valvontatahoihin koska palautteet vanhusten hoivasta ovat olleet todella huolestuttavia nyt aivan vastaavanlaiset tilanteet tulevat median kautta todeksi mitä kauheimmilla tavoilla jo vuosia myös alan ammattilaisilta on kuultu epätoivoisia avunhuutoja liittyen hoitohenkilöstön mitoituksiin ja käytettäviin haamuhoitajiin henkilöstöä ei selvästikään ole tarpeeksi ja ammattilaiset ovat itse sanoneet että pelkäävät ettei hyvää hoivaa ja turvallisuutta voida täysin taata valvontatahot taas ovat täysin ylityöllistettyjä ja tuntuu että ne voivat reagoida ilmoituksista vain jäävuoren huippuun miksi tämä kaikki on kaikunut kuuroille korville laitoshoidossa olevan vanhuksen perushoitoon vaaditaan yksistään vähintään minuuttia asiakasta kohden vuorokaudessa se tarkoittaa että asiakasta on autettava peseytymisessä ruokailussa wc käynneillä pukeutumisessa ja riisuutumisessa lisäksi asiakkaan terveydentilaa on seurattava ja hoidon tarvetta jatkuvasti arvioitava ja varmistettava että sairaanhoidolliset toimenpiteet ja lääkehoito toteutuvat vanhushoidossa laatu on yhtä kuin hoitaja se on niin yksinkertaista jos hoitajia ei ole tai he ovat ylityöllistettyjä laatu on heikkoa vuonna kaksituhattayksi laatusuosituksia tehtäessä puhuttiin jopa yhden pilkku kahden hyvää hoitoa olisi tuolloin ollut nolla pilkku kahdeksan hoitajan mitoitus viime vuodet olemme pitäneet ok mitoituksena nolla pilkku viittä jopa vielä niin ettei kyseessä tarvitse olla edes hoitaja vaan mitoitukseen on laskettu myös muun alan ammattilaisia se kaikki aika on pois asiakkaiden hoidosta ja tähän on tultu miksi eduskunta on nostanut talouden kaiken politiikan kirkkaimmaksi kärjeksi jopa ihmisten hyvinvoinnin hinnalla olemme antaneet hoivapalveluita markkinoille ja uskoneet että yksityinen sektori voi tehdä saman hoivatyön jotenkin tehokkaammin ja tuottavammin mitä hölynpölyä totta kai voittoa voidaan tehdä vanhuspalveluilla jos säästetään kaikki minimiin sitä on se löysä puhe tehokkuuden parantamisesta ja julkisten palveluiden tehottomuudesta ja tässä nyt lopputulos mutta on vikaa myös niissä toimijoissa jotka kiertävät kaikki suositukset ja hyvän hoidon laatusuositukset kaikkein räikeimpiä esimerkkejä henkilöstömitoitusten laiminlyönneistä ovat niin sanotut haamuhoitajat siis työvuorolistoille kirjatut ihmiset joita ei todellisuudessa ole olemassa kuinka olemme päätyneet tällaiseen tilanteeseen että suomessa toimitaan näin meillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin lailla varmistaa että tällainen toiminta ei ole mahdollista vanhuspalvelut koskettavat omais koti ja ympärivuorokautista hoitoa meidän on lopetettava hokema kodista ihmisen parhaana paikkana ja kuunneltava mitä vanhus itse asiasta ajattelee monta muutakin asiaa on korjattava hyvän hoivan ja laadun parantamiseksi korjaaminen on kuitenkin aloitettava jostain laitetaan nyt aivan ensiksi lakiin sitova nolla pilkku seitsemän se olisi jo alku asiassa eteenpäin ja korjataan sen jälkeen muut epäkohdat tällä puheenvuorolla kannatan edustaja marinin tekemää välikysymysesitystä

arvoisa rouva puhemies

paljastukset vanhustenhoidosta ja sen tasosta ovat järkyttäviä näillä sanoilla on hyvin moni puheenvuoro tässä salissa tänään alkanut on hyvä että julkinen keskustelu kipeästä ongelmasta viimein käynnistyy olen kuitenkin surullinen ja tyrmistynyt siitä että jotain näin raadollista pitää tapahtua ennen kuin yhteiskuntamme ja sen päättäjät saadaan ravisteltua hereille tosiasioiden äärelle tämä tuntuu olevan ajan henki maailmassa jossa perimmäiset kysymykset ihmisarvosta oikeudenmukaisuudesta ja inhimillisyydestä muiden asioiden alle sivistysvaltion tärkein mittari on se kuinka hyvin se onnistuu pitämään kaikkein heikoimmassa asemassa olevista huolta kuinka hyvin siinä on onnistuttu mitä eriarvoistuminen ja se että lähes satakaksikymmentätuhatta lasta elää köyhyydessä meille kertovat mitä vanhuspalvelujen tila meille kertoo minusta me emme elä sivistysvaltiossa yhteiskuntaa ja meitä päättäjiä ohjaavista arvoista ja niiden mukaisista valinnoista on puhuttava arvopohjan on oltava kunnossa sillä se on kivijalka jonka varaan kaikki muu rakentuu inhimillinen vanhuus on universaali perusoikeus tämä oikeus ei suomessa pian kaksituhattakaksikymmentä elettäessä toteudu jokainen kuntapäättäjänä toiminut kansanedustaja tietää tai ainakin hänen tulisi olla tietoinen niistä vaikeuksista ja haasteista joita vanhuspalvelujen kentällä on ollut jo pitkään on syytä kysyä kuinka tietoisuus on näkynyt tässä salissa tehdyissä päätöksissä arvojen ohella taustalla on aina kyse myös rahasta kuntaliiton arvion mukaan tämän hallituskauden päätökset ovat supistaneet kuntien peruspalvelujen valtionosuutta kahdeksallasadallaviidelläkymmenellä miljoonalla ei näitä faktoja voida sivuuttaa kun kyse on peruspalvelujen taustalla olevista ongelmista kunnissa on aivan liian usein päädytty tekemään ostopalvelusopimuksia ilman kunnollista kilpailutus ja hankintaosaamista yksityistämisen taustalla on on ollut taloudellinen pakko hakea epätoivoisesti säästöjä peruspalvelumenoihin pitää uskaltaa sanoa ääneen että palvelujen siirtämisessä markkinoille vaikuttaa myös tietoinen poliittinen tavoite tämä on tullut selvästi esille myös sote uudistuksen valmistelun yhteydessä mutta myös kuntakentällä viidentoista vuoden aikana olen huomannut että kokoomus ja keskusta ovat ajaneet lähes pakonomaisesti palveluja markkinoille vanhuspalveluissa ongelmia on ollut niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla mutta vakavimmat niistä esiintyvät nimenomaan pörssiyhtiöissä jotka hakevat aggressiivisesti voittoa henkilöstöresursseja karsimalla kaltoinkohtelu ja riittämätön hoito on ollut hengenvaarallista on täysin vastuutonta ettei kokoomus ole suostunut myöntämään että ylikansallisten yhtiöiden voitontavoittelu ei ole eettisesti yhteensovitettavissa inhimilliseen hoivaan vanhuspalveluissa erikoista on myös se ettei kokoomuksella ole ollut halua puuttua tilanteeseen jossa jätit vääristävät vääristävät keinottelullaan markkinoita ja ajavat alas pienempiä laatuun panostavia toimijoita kun voitontavoittelun ydin pohjaa henkilöstömenojen karsimiseen aavistelen että näitä synkkiä uutisia tulee esille vielä enemmän samat pörssijätit operoivat myös lastensuojelun ja vammaispalvelujen kentällä tämä on keskeinen ero julkisen ja yksityisen toiminnan välillä julkisilla palveluilla ei ole tarkoitus tehdä voittoa arvoisa puhemies puheenjohtaja orpon kommentit hoitajamitoituksesta ovat olleet ylimielisiä me emme puhu desimaaleista vaan hoitotyön ammattilaisista jotka vanhuksiamme hoitavat me puhumme riittävästä henkilöstöstä vastaamaan puhtaudesta ja ruuasta täytyy ymmärtää että kyse on minimistä vähimmäismäärästä mikä on kirjattava lakiin lopuksi haluan todeta että vanhuspalvelut kotihoidon tehostetun palveluasumisen pitkäaikaishoidon ja saattohoidon muodostava kokonaisuus siihen kuuluvat myös korvaamattoman arvokas omaishoito järjestöt ja vapaaehtoiset keskeisessä asemassa on kuitenkin ammattitaitoinen henkilöstö joka nyt musertuu fyysisesti ja henkisesti kohtuuttoman taakan alla arvojen resurssien ja valvonnan tulee olla kunnossa mikään puolue ei korjaa asiaa yksin joten laaja poliittinen tahtotila on välttämätön kiitos

arvoisa rouva puhemies paljastuneet ongelmat ikäihmisten hoivassa ovat pysäyttäneet meidät kaikki kenellekään ei varmasti tullut yllätyksenä että hoivapalveluissa on ongelmia paljastuneiden epäkohtien raadollisuus ja laajuus ja hoivan laadusta tinkiminen toimintatapana kuitenkin yllättivät siksi on hyvä että käymme tämän keskustelun ja ryhdymme ryhdymme välittömiin toimenpiteisiin asioiden korjaamiseksi ikäihmisten hoidon kenttä ei ole suomessa mitenkään yhtenäinen eri puolilla on erilaisia haasteita yhteydenotot kertovat hyvistä hoivakodeista joissa palvelu pelaa ja hoitajilla on aikaa riittävästi vaikkapa lehtien lukemiseen tai asiakkaiden kanssa ulkoiluun varsinaisen hoitotyön lisäksi sitten kuulee niitä toisenlaisiakin viestejä on yksiköitä joissa ruokailujen järjestäminen alkaa olla omaisten varassa myös hoitajat ovat kovilla eräs viesti kertoo että hoitotyötä kutsumusammattinaan pitänyt henkilö joutui vaihtamaan alaa kun ei jaksanut riittämättömyyden tunnetta kotipalvelukentässä oma lukunsa on pieniin yksityiskohtiin puuttuva johtaminen josta yhtenä esimerkkinä on kertomus siitä miten puuron keittäminen ohjeistettiin napakasti siirtämään liedeltä mikroon taustalla tässäkin se että näin puuro valmistui muutaman minuutin nopeammin se vanhukselle tärkeä aamuhetki ammattilaisen kanssa saatiin tätä kautta supistettua minimiin vuosikymmenten tuttu veden kiehuminen kodissa turvallisin aamurutiinein ja tuoksuin vaihtui nopeaan mikronoven paukahdukseen ikäihmisten palvelujen keskiössä pitää olla aina ihminen ja tämän ihmisen oma tarve vaikka julkisella puolella on omat ongelmansa on erityisen merkillepantavaa että yksityisten yksiköiden kohdalla tehostukset tehostukset revitään hoitajien selkänahasta ja palvelun laadusta minimihenkilökunnalla voi saada maksimitulot mutta harvoin hyvää ja laadukasta hoitoa täytyy muistaa että yrityksen tehtävä on tuottaa omistajilleen aina voittoa tästä syystä markkinamalli sopii erityisen huonosti hoivapalveluihin siksi myös hallituksen sote ratkaisu jonka ytimessä on nyt jo ollut pidemmän aikaa tämä markkinamalli on vakava virhe arvoisa puhemies keskustelu esperi toiminnasta paljastuneiden epäkohtien kohdalla on kiteytynyt hoitajamitoituksen kirjaamiseen lakiin se on tärkein yksittäinen konkreettinen toimenpide joka on meidän lainsäätäjien velvollisuus hoitaa lailla kuntoon se ei toki ratkaise kaikkia ongelmia niin kuin tänään on salissa useassa puheenvuorossa jo todettu mutta se on yksittäisistä toimista tärkein askel oikeaan suuntaan epäkohtien ennaltaehkäiseminen ja löytyminen vaatii panostamista myös valvontaan joka kaipaa paitsi resursseja myös ihan selkeästi napakkuutta ongelmatilanteisiin puuttumisessa me tiedämme toivottavasti kaikki me edustajat tiedämme että meillä on ahkera ja sydämellään hoitotyötä tekevä henkilöstö kuormitus on usein varsin kovalla tasolla he kärsivät siitä etteivät kiireestä tai huonosta johtamisesta johtuen saa tehdä työtään kunnolla he ansaitsevat sen että hoitajamitoitus on tasolla jolla he pystyvät myös työnsä tekemään voin vain surulla kuvitella ja varmasti meistä saanut jo palautetta myös tämän päivän aikana millaisin miettein hoitajamme ovat seuranneet keskustelua desimaaleista ja lillukanvarsista eräiden tahojen vieraantuminen ihmisten arjesta tuntuu jopa aika räikeältä on kestämätöntä että juuri osa näistä tahoista on konkreettisesti päättämässä siitä millaisilla resursseilla hoivatyötä tehdään arvoisa puhemies nyt jos koska hoitajamitoitus on kirjattava lakiin meillä on siihen varaa yhteiskuntana meidän ei ole moraalisesti mahdollista enää katsoa tätä tilannetta sivusta ikäihmiset ovat rakentaneet tämän maan ja he ansaitsevat parhaan mahdollisen hoidon ja hoivan

arvoisa puhemies ikäihmisten hoidossa on todella parantamisen varaa olemme siitä täällä yksimielisiä

tässä keskustelussa ja yksilöllinen hoitotarpeen mitoitus on tämän ratkaisun avain kokoomus esittää että laitoshoidossa palveluyksikön hoidettavien hoitotarpeen summan tulee määrätä henkilöstön minimitarve tämä on optimaalinen ratkaisu tämän perusteella voidaan entistä paremmin mitoittaa julkisen tuottajan henkilöstö ja

sopimuksia yksityisen palvelutuottajan kanssa julkisen palvelun lisäksi tulemme aina tarvitsemaan myös yksityisiä yrityksiä kilpailu ja yhteistyö hyödyttävät samalla myös julkista palveluntarjoajaa arvoisa puhemies kiinteä hoitajamitoitus laissa johtaa keskimääräiseen lopputulokseen hoitajia palkataan silloin aina vähintään ja todennäköisesti myös korkeintaan laissa vaadittu määrä mikäli kiinteä mitoitus kirjataan lakiin ja hoitoyksikön hoitotarpeen summa olisi todellisuudessa tätäkin suurempi niin ollaan varmasti vaikeuksissa niin hoidettavien jotka eivät saa tarpeellista hoitoa kuin liikaa kuormitetun henkilöstön ja hoitoyksikön taloudenkin kanssa tilanne voi olla myös sellainen että hyväkuntoisten vanhusten yksikössä yksikössä ei oikeasti tarvittaisi niin paljon hoitajia kuin yhteen lukuun ankkuroitu laki sanoo tästä seurauksena olisi että vanhusten hoitomaksut nousisivat tämä ei ole kestävää eikä liene kenenkään tarkoitus arvoisa puhemies asiakkaan siis hoidettavan on oltava keskiössä vanhuksilla on yksilöllisiä hoidontarpeita joten keskiarvo ei olisi ratkaisu oppositio jättää huomiotta myös vanhuspalveluiden kokonaisuuden ympärivuorokautisen hoidon kotihoidon omaishoidon perhehoidon ja kuntoutuksen kotihoidon asiakasmäärä kasvaa entistä nopeammin vuoden kaksituhattakahdeksantoista vanhuspalveluiden kysely kertoo että kahden vuoden aikana hoidon hoidon päivittäinen asiakasmäärä on kaksinkertaistunut parissa vuodessa kotihoidossa kerätään vähemmän palautetta omaisilta ja henkilöstöltä kuin ympärivuorokautisen hoidon yksikössä tähän tulee saada muutos arvoisa puhemies järjestelmällisiä väärinkäytöksiä on vanhustenhoidossa havaittu varsinkin suuryksiköissä joten valvontaa täytyy jatkossa parantaa ja sanktioita koventaa rikollista toimintaa ei tule hyväksyä yksityinen palveluntarjoaja varsinkin pieni pitää ja sen on jatkossakin pidettävä työnsä laadukkaana toisin kuin täällä tänään useasti tarkoitushakuisesti virheellisesti ja leimaamalla on väitetty yritykset tietävät että vain laadukas työnjälki johtaa pitkän päälle siihen että sitä työtä ostetaan varsinkin sote uudistuksen jälkeen kun valinnanvapaus astuu voimaan asiakas on aina paras palvelun valvoja arvoisa puhemies tällä hetkellä alan tilanne on kuumentunut sellaiseksi että markkinoita otetaan haltuun alihinnoittelulla ja kilpailijoita ostamalla tästä kärsivät hoidon laatu ja asiakas mutta asiakas ei voi tehdä asialle yhtään mitään valinnanvapauden voimaantulon jälkeen siirtyy asiakas tarvittaessa sinne mistä saa parempaa laatua palvelun laadun tunnistaa parhaiten nimenomaan asiakas ei viranomainen arvoisa puhemies

yksilöllisen hoitotarpeen mitoituksesta lähtevä palvelujen toteuttaminen lähtee hoidettavasta siis ikäihmisestä itsestään miksi häntä ei voi asettaa keskiöön tässä asiassa

ja hankintaosaaminen täytyy myös saada kuntoon sote ratkaisu veisi näitä eteenpäin

arvoisa herra puhemies

että maassa on vanhuspalvelulaki vuodelta kaksituhattakaksitoista niin muistutanpa nyt vähän vähemmälle huomiolle jääneen jääneen asian vuodelta kaksituhattaneljätoista silloinen hallitus teki eduskunnalle esityksen jossa tiukennettiin laitoshoidon kriteereitä myötäjäisinä kaksisataaseitsemänkymmentä miljoonaa euroa miinusta vanhuspalveluihin valtionosuuksissa tämä lainmuutos tuli suoraan sipilän hallituksen syliin sillä seurauksella että tällä vaalikaudella on panostettu siihen että kotona asuminen olisi entistä turvallisempaa siellä kotona nimittäin asuu entistä huonokuntoisempia ihmisiä toisekseen arvoisa puhemies meillä on lainsäädäntö suosituksia asetuksia valvontaa meillä on asiat kirjoitettuna niin että mitä esimerkiksi muuan yrityksen yksiköissä on tapahtunut ei pitäisi olla mahdollista mikään laki mikään asetus mikään suositus mikään valvonta ei poista mahdollisia ihmisarvoa loukkaavia laiminlyöntejä on kyse ihmisarvosta asenteesta jolla asioita tehdään ja tämän sanon me tarvitsemme toimivampaa päivitettyä vanhuspalvelulainsäädäntöä me tarvitsemme säädöksiä jotka ohjaavat jotka antavat valvojille nykyistä paremmat eväät meidän pitäisi pystyä kaikin keinoin eduskunnassakin luomaan ja edesauttamaan ihmisten turvallisuudentunnetta tunnetta siitä että ei tarvitse pelätä sitä vääjäämätöntä joka itse kullekin meistä päivittäin tapahtuu eihän ikääntyminen ole mikään sairaus se on meidän tehtävämme että me viestitämme meidän nuorillemme että vanhuspalvelut ikäihmisten palveluissa toimiminen on ala jossa on jatkossakin töitä ja palkitsevaa se on työtä jota kannattaa tehdä itse kukin voi tykönään tämänkin välikysymyskeskustelun jälkeen pohdiskella jos tätä on joku nuori seurannut millaisen tulevaisuudenkuvan me annamme ja tämän sanon tilanteessa jossa meillä on ongelmia ja on todella hyvä että ongelmat nostetaan pintaan koska muutosta ei voi tapahtua ellemme me myös käy kokonaisuudesta keskustelua siitä mitä pitää muuttaa herra puhemies salissa on monta soten kaatajaa heitä on tällä hetkellä salissa varsin vähän mutta kysynpä kuitenkin

sitäkö te todella toivotte että tässä käy huonosti ei ole tieteellistä näyttöä siitä mitä on aikaisempina vuosina tapahtunut mutta jonkunlainen muistijälki on tasan neljän vuoden takaa siitä mitä silloin ja sen jälkeen kun sote ei mennyt maaliin tapahtui epävarmuutta turhiakin reaktioita tilanteessa jossa olisi pitänyt katsoa pidemmälle

hallitusta on syytetty ulkoistuksista on täysin varmaa että kunnat hätäpäissään ovat tehneet ja tulisivat tekemään ratkaisuja joissa ei ainakaan ihminen pärjää ei ihminen joka joutuu sen alle että kunta saa mahdollisimman hyvän tarjouksen meidän on pystyttävä tämä asia tämä sosiaali ja terveydenhuollon uudistaminen hoitamaan niin että epävarmuus kentältä epävarmuus niin ihmisiltä kuin ihmisiä hoitavilta ammattilaisilta saadaan poistettua edustaja haavisto sanoi täällä puheenvuorossaan että yhteiskunta muuttuu kriisien kautta se liittyi vanhuspalveluihin toivon että me emme koskaan ajaudu sosiaali ja terveyspalveluissa sellaiseen kriisiin jonka jälkeen katsotaan mitä jää jäljelle ja jonka jälkeen kaikki ne puheet mitä tänäänkin on ollut menettävät arvonsa koska muutos tapahtuu hallitsemattomasti ei yksi asia korjaa kaikkea ei hoitajamitoituksen kirjaaminen lakiin nolla pilkku viidestä nolla pilkku seitsemään mutta jos se on tie eteenpäin se tehtäköön me tarvitsemme jatkossakin hoidon tarpeen arviointia on hoitoisuustarpeita joita ei ole sidottu yhteen lukuun varsinkin silloin kun se saattaa olla jopa yli yhden joittenkin ihmisten kohdalla tarvitaan vanhusneuvola tarvitaan vanhusasiainvaltuutettu tarvitaan valvontaa ja tarvitaan sanktiot arvoisa herra puhemies voi kunpa se joukko joka vaalien jälkeen kokoontuu hallitusohjelmaa tekemään muistaisi tämänkin päivän keskustelut

arvoisa herra puhemies vanhustenhoidossa tapahtuvista laiminlyönneistä on ehdottomasti jouduttava vastuuseen

täällä kun on keskusteltu niin yksityisten toimijoiden kategorinen syyllistäminen ja mörköjen maalailu ovat kyllä tuoneet mieleen menneiden vuosikymmenten ideologiset iskuhuudot meneillään olevassa keskustelussa tuntuu unohtuvan se että palvelut ovat toimineet myös yksityisten hoidontarjoajien varassa jo iät ja ajat kunnat eivät ole pystyneet lisäämään omaa palvelutuotantoaan samassa suhteessa kuin ikääntyneiden määrä on kasvanut muun muassa tehostetun palveluasumisen yksiköistä noin puolet on yksityisten yritysten pyörittämiä soten valinnanvapauden myötä asiakas voisi valita itse missä palvelukodissa asuu nyt pitää mennä sinne minne käsketään näin tulevaisuudessa laatu ratkaisee eikä hinta kuten nyt hyvä hoiva ja laadukkaat palvelut nousevat uuteen arvoon ja huonot karsiutuvat pois nykyinen sote järjestelmä on johtanut kuntien ja kuntayhtymien tekemiin ulkoistuksiin joissa hinta on mennyt laadun edelle ja näin ei saisi olla vuodepotilas tarvitsee enemmän apua kuin henkilö joka pystyy liikkumaan itsenäisesti ja turvallisesti tästä perustavanlaatuisesta syystä johtuen hoitajien on vaihdeltava tilanteesta riippuen mitoitus voi siis olla pienempi tai suurempi kuin jokin yksittäinen luku hoivan tarvetta on myös voitava päivittää potilaan tilanteen mukaan hoitajien on voitava keskittyä laadukkaaseen hoitotyöhön ja tälle työnantajien on on luotava hyvät olosuhteet ja edellytykset vanhustenhuollossa ilmenneet laiminlyönnit ovat väärin se on selvä syy ei kuitenkaan ole tulevan sote uudistuksen ja siksi sillä pelottelu on kyllä kyseenalaista nyt esillä olleet ongelmat eivät johdu lain vaatimuksista vaan vaikuttaa siltä että lain vaatimukset on jätetty törkeällä tavalla noudattamatta näin ei tietenkään saa toimia valvontaa on lisättävä niin yrityksille kuin julkisille toimijoille ja niille jotka eivät noudata pelisääntöjä on määrättävä tuntuvat rangaistukset arvoisa puhemies jatkossa on varmistettava se että jokainen saa sen mukaista hoitoa kuin tarvitsee

arvoisa herra puhemies

sille kuuluvalle tasolle toisin sanoen ikäihmisten arvostusta ja kunnioitusta ja ikäihmisten merkityksen ymmärtämistä tulee lisätä tässä maassa ikäihmiset ovat monella sektorilla suuri voimavara ja useat tekevät arvokasta vapaaehtoistyötä toimivat vertaistukena tai omaishoitajina joita ilman emme tässä maassa selviäisi ikäihmiset ovat arvokkaita ja heillä on paljon annettavaa silloinkin kun he tarvitsevat meidän hoitoa ja hoivaa apua aivan perusasioissa monissa muissa kulttuureissa ikäihmiset ovat sukupolvien ketjussa ne arvostetuimmat joiden hyvinvointiin panostaminen ja joiden toiveiden täyttäminen on paitsi tavoiteltu myös kunnia asia meillä on paljon opittavaa ikäystävällisistä kulttuureista toivon että suomestakin voisi tulla ikäystävällinen maa jossa ikäihmisten hyvinvointiin myös virkistykseen liikuntaan ja kuntoutukseen panostetaan paljon nykyistä enemmän joka tasolla resursseja lisää niin käsiä kuin rahaakin hoitoala on mielenkiintoinen se on saatava näkymään ja myös tuntumaan sellaiselta jotta koulutukseen hakeudutaan toisin sanoen työyksiköissä on oltava riittävästi hoitajia työyksiköissä viihdytään ja sinne hakeudutaan riittävistä koulutuspaikoista on siis myös ehdottomasti huolehdittava mistä löytää irrottaa tarvittava raha parempiin vanhuspalveluihin tässäpä pähkinä purtavaksi mutta ratkaisu aivan varmasti löytyy jos asia laajalti koetaan riittävän tärkeäksi ja se priorisoidaan kun asiaa käsiteltiin kahdeksankymmentäviisi vuotiaan professorin kanssa niin terävästi hän yllättäen totesi että valtiolla ei ole rahan puutetta ja katse kääntyi yllättäen yritystukiin niinpä ihan vain esimerkkinä ja mahdollisuutena suoriin yritystukiin valtio panostaa vuosittain viisi miljardia euroa tästä summasta on kauppalehden mukaan tarpeellisia vain prosenttia eli nyt puheena oleva hoivaongelma voitaisiin ratkaista vaikka niin että viidesosa yritystuista yksi miljardi euroa siirrettäisiin tälle momentille ja jos kauppalehden luku tarpeellisista yritystuista pitää paikkansa niin vanhushoidon lisäpanostuksista huolimatta myös kaikkiin tarpeellisiin yritystukiin on rahaa parlamentaarinen ryhmä pohti tällä kaudella pitkään yritystukia mutta valitettavasti tulosta työstä ei saatu toivottavasti ensi kaudella saadaan tulosta ja tältäkin sektorilta eurot saadaan ohjattua sinne missä niitä todellisuudessa tarvitaan vanhustenhoito on varmasti yksi lisäpanostuksia lisää euroja tarvitseva sektori ja tässä aivan lopuksi arvoisa herra puhemies haluan käyttää tilaisuuden ja ja kiittää kaikkia heitä jotka ammattitaidolla ja suurella sydämellä ovat tehneet ja tekevät työtä se on tavattoman arvokasta työtä monta kertaa se on hyvin sitkeää

työtä mihin tarvitsee löytää ne viimeisetkin voimat mutta varmasti se on sellaista työtä jota uskoisin että jokainen tässä maassa lopulta syvästi arvostaa ei vain sen takia että se on erittäin tärkeää työtä vaan sen takia että se on inhimillistä työtä ja se on sitä työtä jota toivoisi että jokainen ikäihminen ajallaan voisi olla saamassa sen takia suuret kiitokset kaikille vanhuspalveluissa vanhushoivan puolella niin kotihoidossa ympärivuorokautisissa palveluissa kuin laitoksissakin

arvoisa puhemies jokainen vanhus laadukasta hoitoa ja hoivaa sitä tarvitessaan suomi on rakentanut sosiaali ja terveyspalveluja kuntapohjaisen järjestelmän varaan mutta jo pitkään erilaisten esimerkkien kautta olemme voineet todeta ettei useimpien kuntien kantokyky kestä lisääntyvää hoidon ja hoivan tarvetta nyt eduskunnan käsissä oleva sote uudistus niin toteutuessaan tuo järjestäjävastuun vahvemmille hartioille mikä parantaa palvelujärjestelmän toimivuutta kestävyyttä ja valvontaa merkittävästi siksi juuri nyt olisi ensisijaista tahallisen väärinymmärtämisen ja riitelyn sijaan se että työskentelisimme vauhdilla ja saisimme sote lait käsiteltyä ja samalla viitoittaisimme tien parempien palveluiden suuntaan kaikille kansalaisille viime viikkojen keskustelu vanhuspalveluiden laadusta on nostanut aiheellisesti esiin useita kipukohtia on suuria vaihteluja yksikköjen kohdalla haamuhoitajia on merkitty työvuorolistoihin ja onpa keskustelussa tullut esiin suoranaisia laiminlyöntejä ja hoitovirheitä pidän tärkeänä kaikkien epäkohtien tuomista julki avoimuus on se lähtökohta jonka pohjalta voidaan kehittää uutta ja korjata entiset virheet sairaat ihmiset tarvitsevat tekeviä käsiä ihminen kaikissa ikäkausissaan kaikkien ominaisuuksiensa vaivojensa ja vikojensa kanssa on ainutlaatuinen jäykkä nolla pilkku seitsemän hoitajamitoitus on aikanaan ollut käytössä muun muassa erikoissairaanhoidossa mutta siitä on luovuttu jo parikymmentä vuotta sitten hoidon tarpeen mittaamiseen on jo paljon parempia menetelmiä mutta niiden käyttö ei ole järjestelmällistä eikä valtakunnallisesti yhtenevää rava mittaristo tai kuopiossa kehitetty asiakaskortti ovat esimerkkejä hoitoisuusmittareista joilla voidaan hyvin herkällä tavalla monien muuttujien kautta mitata ihmisen avun tarvetta päivittäisissä toiminnoissa mittaristoja ja niiden käytettävyyttä on jatkokehitettävä ja myös siihen tarvitaan aikaa rahaa osaamista ja poliittista tahtoa myös sairaanhoitajaliitto on kannanotossaan tällä linjalla on päivänselvää että fyysisesti omatoiminen muistisairas ja vuoteeseen hoidettava vanhus tarvitsevat erilaisen määrän erilaista hoitoa ei myöskään liene vaikea ymmärtää että

kasvaa entisestään yksi mitoitus ei siis sovi kaikille siihen vaikuttavat hoitoisuuden lisäksi myös toimipisteen arkkitehtuuri tekniikan hyödyntäminen ynnä muut tekijät yksityisten ja julkisten tuottajien välillä ei ole tutkimuksissa todettu eroja palvelun laadussa ja jos laatueroja on ilmennyt siis toisin kuin oppositio väittää laatuerot ovat olleet yksityisen palvelutoiminnan eduksi nykytilanteessa kunnat vastaavat palveluiden ostosta jos kunnalla on ostamisosaamista ja jos kunta tuntee palvelun tarvitsijoiden hoitoisuuden tarjouspyyntöihin yksilöllinen hoitajamitoitustarve yksittäisen kunnan valvontaosaamisen resurssit voivat myös olla puutteelliset sote uudistus toisi myös valvontaan uutta osaamista ostamisosaamisesta nyt puhumattakaan suomi tarvitsee siis vanhuspalvelulain kokonaispäivityksen oppositio on koko vaalikauden arvostellut hallitusta puutteellisesta lainvalmistelusta ja ennen muuta vaikutusarvioinnin puutteesta ja nyt välikysymyksessä ja lakialoitteessanne tuotte esille selkeästi sen että näillä ei ole mitään merkitystä voisin todeta aika populistista ilman vaikuttavuusarvioitakin voidaan todeta että

hoitajien määrän kaavamainen kasvattaminen laitoshoidossa veisi resursseja kotihoidosta joka useimmissa kunnissa on vielä heikommin resursoitu kuin palveluasuminen lisäksi useilla paikkakunnilla on vakava hoitohenkilökuntapula jos haluamme pitää kiinni hoitohenkilökunnan vahvasta ammattitaidosta ja sitoutumisesta henkisesti ja fyysisesti raskaaseen hoitotyöhön on tuo resurssi turvattava kaikilla vanhuspalvelun sektoreilla omaishoitajien asema on myös vanhuspalvelulain kokonaisuudistuksen yhteydessä yhdenmukaistettava valtakunnallisesti lähijohtamista on kehitettävä ja läpinäkyvyyttä on lisättävä sanktioita tiukennettava ja toimiluvan epääminen on tehtävä nykyistä nopeammin jos epäkohtia ilmenee hyvät edustajakollegat tehdään nyt yhdessä sote uudistus päästetään ammattilaiset eri puolilla suomea jatkamaan parempien palveluiden kehittämistä ja luvataan kaikki yhdessä että uusi hallitus sitoutuu vanhusten palveluiden parantamiseen sen me olemme heille velkaa äideillemme isillemme ja

arvoisa puhemies julkisenkin puolen vanhustenhoitoa kauhistellaan syömättä jääviä ruokia sängyllä istuttamista vaihtamatta jätettyjä vaippoja hoitajien vähyyttä ja heidän kiirettään ynnä muuta kahvitauotkin hoitajilla ovat joidenkin mukaan liian pitkiä ja facebookissakin hoitaja ehtii kuulemma työaikana

olevia vanhuksia kuskataan kunnasta toiseen on maailma ihmeellistä kaukana ovat ne ajat kun vanhukset saivat vielä inhimillistä hoitoa näin väitetään ja hoitajia syyllistetään jokaisen mummon ja ukin on tuotettava voittoa voittoa muuten ei hoitolaitos pärjää kunnan oman hoidon ei tarvitsisi tuottaa voittoa mutta kunnilla ei ole kunnilla ei ole enää varaa järjestää hoitoa itse hyvää ei välttämättä saa halvalla sekin on hyvä muistaa hoitajamitoituksesta puhutaan että missä on oikea desimaalin paikka eikös tärkein kriteeri hoitajamäärälle ole kuitenkin se minkälaista hoitoa asiakkaat tarvitsevat jossain se voi olla nolla pilkku viisi ja jossain nolla pilkku yhdeksän on sopiva minusta ihmisten hyvä ja ja arvokas hoito on aina numeroita tärkeämpi asia olipa kyseessä mikä tahansa yksikkö missä hoidetaan ihmisiä syystä tai iästä riippumatta erään arvostamani lääkärin minulle tänään lähettämästä sähköpostista tuon esiin muutamia poimintoja hänen luvallaan olen nähnyt kuinka kuntien väestö ikääntyy ja esimerkiksi päivystyspisteet ja vuodeosastot kuormittuvat muutoksen ja työn määrän kasvun pystyy näkemään ihan vuosittain olen myös seurannut sivusta kuinka yksityinen asiakastyytyväisyyteen perustuva terveydenhoito toimii erittäin kärjistetysti asiakkaan tyytyväiseksi saaminen on erittäin helppoa joko määrätään lääke tai tutkimus jonka potilas haluaa tai sitten lähetetään jatkotutkimukseen jonka joku muu maksaa tai joutuu siitä kieltäytymään tieteeseen vedoten

arvoisa puhemies kuten edellisestä huomaatte meillä täällä suomessa on sosiaali ja terveyspuolella paljon korjattavaa hoitajat tekevät työtään jo nyt voimiensa äärirajoilla monissa hoitolaitoksissa samaan aikaan muut käärivät voitot toiminnasta hoitajat ovat kuitenkin niitä joita aina syyllistetään kun ei ole työntekijöitä tai jokin asia ei onnistu joudumme tekemään vielä paljon että tuleva sote uudistus saadaan maaliin

arvoisa puhemies surkea on tilanne kun luottamusyhteiskunta rapautuu soisin suomen jatkossakin olevan yhteiskunta jossa ensisijaisesti ei toimita itsekkäästi vain omaa etua tavoitellen vaan lakia noudattaen ja heikompaa tukien inhimillisesti kaikkialla vanhustenhoito ei ole huonossa jamassa esimerkiksi omassa kotikunnassani sekä yksityisellä että julkisella toimijalla tulee olla vähintään nolla pilkku kuusi ja se on ollut yhtenä osana laadun vaatimuksia samaan aikaan samassa kunnassa minulle läheinen yksityinen toimija hoitaa vanhuksia mitoituksella nolla pilkku kuusikymmentäyhdeksän ja säännöllisesti vähintään kerran kuukaudessa yksikössä kiertävä geriatri valvoo hoidon laatua siitä huolimatta saattaa tulla valituksia arvoisa puhemies suomi tarvitsee ikäihmisiä koskevien asenteiden vallankumouksen ikääntyneet eivät ole vain palveluiden etuisuuksien ja toimenpiteiden kohde vaan yhteiskunnan tärkeä voimavara ja elämänkokemuksen lähde nuoremmille sukupolville ikäihmisiä pitää kuulla heitä koskevissa asioissa ja kunnioittaa heidän itsemääräämisoikeuttaan kun tiedämme suomen ikärakenteen kehityksen palvelujärjestelmää on kehitettävä vastuullisesti ja kestävästi myös tulevia vuosia silmällä pitäen haluaisin uskoa ja toivoisin että tämän keskustelun jälkeen on kaikilla yhteinen ymmärrys siitä että sote uudistuksen toteuttaminen on on välttämätöntä jotta voimme tulevaisuudessa turvata kaikille suomalaisille palvelut

uudistusta ei tämä eduskunta saa valmiiksi maakunnilla on pieniin kuntiin verrattuna paljon paremmat mahdollisuudet tuottaa itse tai hankkia joko yritysten tai järjestöjen tuottamia palveluita mutta maakunnalla on myös parempi kyky valvoa niiden laatua toivon että uudistus etenee

arvoisa puhemies jokaisella ihmisellä on oikeus hyvinvointiin olipa sitten kyse muksusta tai mummosta tai vauvasta tai vaarista mutta ikävä kyllä viime aikoina meidän kaikkien usko siihen että meidän hyvinvointipalvelumme toimivat niin kuin niiden pitäisi on horjunut meidän on tehtävä yhdessä töitä sen eteen että tuo horjuva usko palautuu koska jos ihmiset eivät voi luottaa siihen että palveluita saa silloin kun niitä tarvitsee niin silloin myös halu pitää yllä tätä meidän hyvinvointivaltiotamme hiipuu

sen takia meidän on mietittävä miten tämä asia saadaan järjestykseen kyse on siitä että meillä on riittävät resurssit joilla me pystymme palvelut turvaamaan kyse on siitä että hankinnat toimivat niin kuin niiden pitää niin että kukaan ei vedä noissa prosesseissa välistä ja niin että ne jotka hankkivat ovat osaajia ja osaavat laittaa muitakin kuin hintakriteereitä tähän järjestelmään ikäihmisten kohdalla hyvä terveys hyvä koti hyvä arki hyvä hoiva ja hyvä turva ovat arvokkaan elämän perusedellytyksiä anteeksi puhemies oma kokemukseni itse asiassa vanhuspalveluista on varsin positiivinen olipa kyse kotipalvelusta tai laitoshoivasta ja se on tullut omien läheisteni kautta mutta kun kuulee niitä viestejä mitä ihmisiltä tulee niin se karu on totta koska ihmisillä on huoli siitä siitä onko palvelu kelvollista onko meillä riittävät resurssit onko meillä riittävä mitoitus juuri äsken sain viestin kun olin hopulla tulemassa takaisin tänne saliin sen vuoksi ääni on tässä kunnossa koska juoksin yhdeltä nuorelta tytöltä joka on kaksikymmentä vuotias ja on neljänkymmenen vanhuksen kanssa yksin ja tuo tekstiviesti oli aika puhutteleva hän kysyi että pitääkö minulla tämänikäisenä olla näin suuri vastuu minun mielestäni kenelläkään ei pidä pitää olla jaettu mutta kun me mietimme sitä prosessia mitä näiden mitoitusten kanssa on käyty niin satuin olemaan eduskunnassa silloin kun edellisen kerran vanhuspalvelulaista ja mitoituksesta käytiin keskustelua ja itse asiassa on hieman deja vu olo silloin eduskunta kirjasi lakiin mitoituksen toiveen eli kun lakiin ei tullut mitoitusta niin kirjasi ikään kuin ponnen jossa lähdettiin siitä että jos mennään jossakin yksikössä alle tuon nolla pilkku viiden niin sen jälkeen mitoitus kirjataan lakiin

on aikaa perushoivaan niin ei se perushoivakaan voi olla kelvollista me tiedämme että meillä on esimerkiksi lasten päivähoidossa puutteita ei sekään toimi ideaalisti mutta kun siellä nämä mitoitukset on niin kyllä se laatu pääsääntöisesti tässä maassa on ollut parempaa sielläkin ne mitoitukset on tavallaan tehty sen tarpeen mukaan elikkä normaali terve lapsi jolla asiat on kunnossa on yhden arvoinen ja sitten jos meillä on erityislapsia tai haastavia lapsia niin silloin lasketaan tuo lapsi puoleksitoista me mietimme ympärivuorokautista hoivaa niin me tiedämme että ne kriteerit joilla ympärivuorokautiseen hoivaan pääsee ovat kovin korkealla siellä itse asiassa kaikki ihmiset ovat aika raskaan hoivan tarpeessa jolloin on on aika vaikeaa ajatella että jotenkin pitäisi olla vielä sen päälle vielä vaikeammin hoidettava jotta sitten tarvittaisiin enemmän niitä kriteereitä tämä on tällaisen maallikon ajattelua joka on katsonut asiaa enemmänkin enemmänkin kuntalaisena ja kuntapäättäjänä kuin sitten näiden palveluiden asiantuntijana siinä mielessä tuo deja vu tunne on voimakas että tällä eduskunnan tahdolla pyyhittiin aiemmin nyt tässä salissa on varsin laaja käsitys siitä että nuo mitoitukset tarvittaisiin sitten on erilaista käsitystä siitä miten ne mitoitukset tehdään kun siinä näyttää kokoomus olevan omilla linjoillansa mutta me muut aika yhtenäisellä linjalla että minimimitoitus tarvitaan

arvoisa puhemies aamupäivällä eduskunnan kirjastossa oli tilaisuus jossa puhuttiin uskonnonvapaudesta ja siellä kysyttiin mikä on päättäjien rooli kun tulee kyse vihapuheesta ja vedottiin hyvin voimakkaasti jokaiseen sanaan mitä tässä talossa käytetään että ne ovat paljon suurempia tekoja kuin me ymmärrämmekään täytyy sanoa että siksi olin henkilökohtaisesti iloinen että tämä keskustelu jatkui niin että oli mahdollista siihen tässä illan tunteina vielä osallistua jaan edustaja filatovin näkemyksen että joskus syntyy momentumeja jotka on syytä yhteiskunnan hyödyntää ja tämä on yksi sellaisia arvoisa puhemies valviran tarkastuksissa ilmenneet vanhustenhoivan räikeimmät epäkohdat ovat monia ottaneet sydämestä ja olemme varmasti kaikki saaneet paljon myös yhteydenottoja samalla tuntuu juuri kukaan ei ole yllättynyt moni ehkä miettii että onhan tämä tavallaan tiedetty ja ehkä miettii sitäkin miksi me olemme sietäneet tilannetta hoitohenkilökunta vanhukset ja monet omaiset ovat vuosia nostaneet samoja ongelmia joista nyt nyt puhutaan ainakin täällä helsingissä nämä puheenvuorot ovat olleet aika tavanomaisia monet meistä päättäjistä ovat myös olleet vuosia mukana neuvotteluissa joissa on etsitty ratkaisuja parempaan vanhustenhoivaan olemme esittäneet lisärahaa ja hoitajamitoituksia ja pyrkineet parantamaan tapoja joilla hoiva toteutuu ja esimerkiksi hankinnat tehdään nämä ovat tietysti myös hyvin poliittisia kysymyksiä joissa puolueilla on erilaisia painotuksia kuten tänäänkin on kuultu mutta senkin haluan sanoa että kyllähän me olemme monissa monissa asioissa myös löytäneet yhteistä näkökulmaa ja sellaisia ratkaisuja joista varmaan monissa kunnissa voidaan olla ylpeitä ja myös kiitollisia sitten tuntuu kuitenkin olevan niin vaikeaa tietysti keskeinen syy näissä hoivayksiköissä ilmenneisiin ongelmiin on hoitajien määrän vähyys suhteessa hoidettaviin ja vastaava resurssipula koskee useissa kunnissa myös kotihoitoa se minkä tämä julkinen keskustelu on ehkä auttanut suomalaisia ymmärtämään on se että taustalla tietysti vaikuttaa hieno uutinen siitä että ihmiset elävät yhä pidempään virkeämpinä ja tästä taas seuraa se että niin kotihoidon kuin kuin ympärivuorokautisen hoivan määrä ja luonne ovat muuttuneet tämä on asiantuntijoille ollut selvää pitkään mutta ehkä ei sillä tavalla yleisessä tietoudessa kuitenkaan näin ollen hoivakodeissa olevat vanhukset ovat aiempaa iäkkäämpiä ja tulevat aiempaa huonokuntoisempina hoivan piiriin myös koteihin tarvitaan koko ajan enemmän palveluja no mitä me sitten tässä tilanteessa voisimme tehdä paremmin itse suhtauduin aikoinaan vähän ehkä asiantuntijoidenkin näkemyksiä seuraillen kriittisesti tarkkoihin hoitajamitoituksiin keino vaikutti silloin jäykältä ja kuten monet asiantuntijat että suositus ehkä riittäisi mutta tässä kantani on kyllä ajan myötä muuttunut ja kyllä pääomasijoitusyhtiöiden logiikka on selkeästi tuonut hoiva alalle toimintamalleja jotka korostavat sitä että me tarvitsemme nimenomaan lakitasoisia sääntöjä ja niiden rikkomisesta seuraavia sanktioita säännöt ovat myös omiaan suojaamaan laatua vaalivia toimijoita ja tässä on kyllä hyvä todeta että vuodesta kaksituhattakaksitoista johdonmukaisesti hoitajamitoitusta on tälle nolla pilkku seitsemän tasolle pyritty saamaan ja nyt on korkea aika saada asia kuntoon arvoisa puhemies toivon niin kuin moni täällä että nyt havaitut ongelmat eivät tietenkään heijastu kaikkiin toimijoihin mutta samalla on arvokasta että nyt sitten perkaamme tätä alaa perin pohjin ja annamme äänen niin hoivahenkilökunnalle kuin omaisille monet toimijat julkisella sektorilla järjestöissä ja yrityksissä ovat keskittyneet laatuun ja tehneet hyvää työtä ja myös siitä saamme yhteydenottoja hyvistä käytännöistä on tässä myös nyt mahdollista oppia ehkä jopa enemmän kuin

arvoisa herra

vanhuksille tuolla erilaisissa hoitolaitoksissa kotihoidossa ja näiden erilaisten hoitomuotojen yhdistelmissä nämä hoitajat tekevät erinomaista työtä on tilanteita joissa taakka on ylivoimainen siitäkin huolimatta nämä hoitajat kiitoksella ja uhrautuvasti työnsä tekevät heitä haluan kiittää ja suuren ihailuni heille tästä puhujapöntöltä lähettää ihmettelen vain oppositiota että mustamaalaaminen on viety tälle tasolle kunnat toteuttavat tässä maassa lain mukaan olemassa olevat vanhuspalvelut kuten muutkin tässä talossa tiedämme viime vaalikaudella demarien johto valtiovarainministeriön alaisuudessa leikkasi kuntien yli miljardilla tähän varten varattuja rahoja kuntatalous heikkeni seitsemän miljardia valtiontalous yli kaksikymmentä miljardia ja julkisen talouden rahoitusasema huononi noin kolmellakymmenelläyhdeksällä miljardilla eurolla varmaan sillä on pikkusen ollut vaikutusta silloin näiden vanhusten hoitoon vai mitä mieltä arvoisat opposition edustajat olette kyllä sellainen suonenisku iskee jokaiseen taloustoimijaan aivan varmasti ja te täällä hurskastelette nyt hurskastelette nyt tällä asialla ikään kuin myöhäisheränneinä että puuro on palanut pohjaan mutta vielä pitää ainakin kaveria syyttää jos ei muu auta

syytä muistaa varsinkin tässä talossa että vanhustenhoitoa ei ole yhtään heikennetty tässä maassa sote uudistuksen takia nimenomaan nykyisten nykyisten voimassa olevien lakien mukaanhan tämä homma etenee jos me emme uudistuksia tee niin jatkamme tätä samaa rataa pitäisi se teidän pikkuhiljaa ruveta tietämään kun teillä kuitenkin oppositioriveissä on valtava määrä parlamentaarista kokemusta jos me näitä uudistuksia emme tee niin kohtalona on sitten se tilanne että kun tämä kansakunta vanhenee hurjaa vauhtia niin kymmenen vuoden kuluttua meillä on jo yli kahdeksankymmentä vuotiaita ihmisiä joiden hoito on varmasti paljon vaativampaa kuin tänä päivänä ihmisten hoito on ikääntyminen tuo mukanaan jokaiselle ihmiselle vaivat se on selvä asia moni selviää ehkä kotonaan mutta hyvin hyvin moni tarvitsee tuettua asumismuotoa jollakin lailla toiset vaativampaa toiset vähemmän vaativaa tämän takia uudistuksia on meidän pakko tehdä se mikä neljäkymmentä vuotta sitten toimi ei tänä päivänä enää toimi tämä välikysymys minkä oppositio on pistänyt kokoon kiireellä ja hirmuisella hädällä on pelkkää oman kilven kiillotusta populismia siitä pahimmasta päästä olin kyllä tänä päivänä pudota penkiltä kun iltalehden nettisivuilla luki että teidän vastuullinen puheenjohtajanne itse on äänestänyt hoitajamitoituksen laskemisen puolesta tampereella kotikaupungissaan hän joka sillä alueella huolehtii vanhusturvasta ja vanhustenhoidosta en sen karmeampaa kilvenkiillotusta ole tässä talossa vielä nähnyt puhuu täällä nolla pilkku seitsemän mitoituksen puolesta ja kotikunnassa äänestää sitä vastaan pitäisi nyt sielua ainakin pikkusen pistellä jos ei muuta pistele kyllä pikkusen minulla usko menee tällä keinoin toimitaan se on tuo tampere helsinki junamatka erittäin vaarallinen saattaa muisti mennä sillä välillä ja varjelkoon jos se tunnin juna tulee niin se muistamattomuus menee jo tunnissa ohi sitten hyvänen aika jos oppositio kuvittelee tällä keinoin voittavansa suomen kansakunnan luottamuksen niin pikkusen epäilen toinen on sitten tämä esperi caren tapaus siellä demarien ja vasemmistoliiton johto istuu med groupin välinettä käyttäen vaikuttaa vanhusten hoivapalveluihin keräten sieltä voittoja mitä varten en jaksa uskoa ja te täällä sitten meille opetatte että tämä markkinatalous vie hoitopaikat itse olette sitä johtoportaassa tekemässä olleet oikein suuren rahan himossa pitäisi pitäisi pikkusen joskus miettiä mitä suusta tulee uskottavuuskysymys tämä on ainakin minun silmissäni ja pahimmasta päästä moraalilla ei taida kovin paljon olla tekemistä kun tällaista tehdään joka tapauksessa meidän on nämä uudistukset hoidettava kuntoon suomi vanhenee joka tapauksessa ja nyt on sitten semmoinen tilanne että jos me emme tämmöisiä uudistuksia lähde tekemään demarit huutavat täällä hoitajamitoituksen puolesta mutta en löytänyt teidän vaaliohjelmastanne yhtään merkintää tästä nykyisestä vaatimuksesta mikä todistaa vääjäämättä sen että tämä opposition välikysymys tehtiin teidän johdollanne hirmuisessa hädässä että saatte sitten ihmisiä moittia tässä talossa

arvoisa herra puhemies

jotka meille kaikille pitäisi olla niitä kunniakansalaisia hoidosta ja hoivasta meidän tulee pitää erityisen hyvää huolta siksi on tärkeää että tästä asiasta keskustellaan nyt ja toivottavasti myös kevään vaaleissa ja vaalien kautta teemme lakiin tarvittavat korjaukset politikoinnin välineenä ja erityisesti puoluepolitikoinnin välineenä en kuitenkaan haluaisi ja hoivaa käyttää hyväksi niin kuin tänään on moneen kertaan todettu keskustelussa on vahvasti tuotu esille yksityinen hoito ja sieltä eräs yritys on käynyt selville myös että tradeka se perinteinen vasemmiston ja demarien vaalirahoittaja on myös lähtemässä mukaan yhdistämällä med groupin ja esperi caren toimintoja eräässä suomalaisessa kunnassa täällä salissa ovat välikysymyksen esittäjät käyttäneet vahvaa kieltä ja arvostelleet kovin sanoin tuollaista toimintaa käyttämällä esimerkkinä juuri tuota esperi caren toimintaa olisiko syytä keskustelussa makustella suuhun tulevaisuuden yritys nimenä tradeka esperi care ja arvioida sitten miten kaikki hoiva ja hoito tulevaisuudessa hoidetaan täällä salissa istuu lukuisia henkilöitä jotka ovat lähellä tradekaa kysynkin heiltä onko niin että tulevaisuuden onni tulee vain tradeka esperi caren kautta siirtämällä ja hoiva yksityiselle sektorille arvoisa puhemies vanhukset ansaitsevat ja heille kuuluu inhimillinen ja laadukas hoiva siitä meidän kaikkien pitää pitää huolta niin lainsäätäjinä kuntapäättäjinä kuin lähimmäisinä meiltä toisille jokaisella omaisella on oikeus luottaa siihen että hoitoa ja hoivaa tarvitseva ikääntynyt saa sitä hyvää hoitoa luottamus on nyt palautettava koska hyvin pitkällehän tässä on kysymys luottamuksen menettämisestä itse kuntapäättäjänä pitkään olleena koen piston sydämessäni koska mielestäni osittain vastuu kuuluu myös meille kuntapäättäjille jotka olemme päätöksiä omissa kotikunnissamme tehneet kuinka siellä vanhuksia hoidetaan niin julkisella kuin yksityiselläkin

onneksi kuitenkin

hoitokodeista siellä asuvat asukkaat saavat erittäin hyvää ja laadukasta hoitoa ja hoivaa ja siitä meillä monella on varmasti myös ihan omakohtaisia kokemuksia omien vanhempiemme isovanhempiemme tai läheisten ystäviemme hoidosta ellei ole kehotan meitä kaikkia menemään katsomaan minkälaista hoivaa siellä tarjotaan itse olen ainakin saanut hyvän hyvän kuvan suomalaisesta vanhustenhoidosta mutta en kiistä etteikö niitä ongelmakysymyksiä olisi niin yksityisellä kuin julkisellakin puolella muutamia asioita haluaisin vielä nostaa tähän keskusteluun päivän aikana tosiaankin tämä että onko se aina se yksityinen ja kunta hyvä vai paha on arvosteltu että jos yksityinen tuottaa voittoa niin se aiheuttaa tämän ongelman

ole kuntien toiminnassa löytyy varmasti myös toivomisen varaa puutteita ja pitää pystyä ainakin kysymään mitä vanhusten hoivaa sillä rahalla kunta pystyy järjestämään siitä usein verrattuna siihen yksityiseen tulee se arvio että yksityinen jossakin tapauksessa tarjoaa samalla rahalla enemmän ja tästä syntyy se mielikuva että sillä rahastetaan toinen asia mitä on kovasti kyseenalaistettu on tämä kotona asuminen itse pidän kuitenkin kotia hyvänä paikkana myös vanhuksille kotihoidon ja omaishoidon tuki on siksi pidettävä mielessä sote uudistus tarvitaan mielestäni tämä välikysymys myös osoittaa sen kuinka tarpeellinen sote uudistus meillä on meidän täytyy korjata ja sote uudistuksen kautta siihen tulee mahdollisuus

arvoisa herra puhemies se syy miksi me olemme täällä ja olemme painaneet paniikkinappulaa johtuu siitä että me kuulimme vanhustenhoidon kentältä uutisia joita emme halunneet uskoa todeksi syy siihen miksi olemme täällä on ne uutiset ja se että heräsimme todellisuuteen suositukset vanhustenhoidossa eivät riitä tarvitsemme lain kouraa tarvitsemme tiukempia tiukempia ohjeistuksia ja sääntöjä siihen millä tavalla meidän vanhustenhoitomme toimii me emme ryöpytä täällä hoitajia hallitus ei vain anna lisää niitä hoitajia emme me me täällä hauku hoitajia emmekä heidän ammattitaitoaan vaan me kyseenalaistamme sen onko heitä tarpeeksi kutsumus ei elätä ei meitä olen itsekin hoitaja hoitaja menee työpaikalleen tekemään työnsä ja yrittää tehdä sen mahdollisimman hyvin niilläkin vähäisillä resursseilla mitä siellä on käytettävissä hyvin usein tehden ylitöitä jääden iltavuorosta yövuoroon joskus yövuorosta aamuvuoroon kun sijainen puuttuu tai henkilöstöä ei ole riittävästi mitähän florence nightingale sanoisi tästä tilanteesta kääntyy varmaan haudassaan kun pohtii mihin on kadonnut hoitotyön etiikka mihin inhimillisyys mihin arvostus mihin ihmisen kohtaaminen ja hyvä hoito arvoisa puhemies suomessa on tehty kolme virhettä ainakin kolme varmaan enemmänkin liittyen vanhustenhoidon kenttään yksi on laitospaikkojen vähentäminen toinen on se että hoitajamitoitusta ei ole laissa ja kolmas on se että hoitajasektorilta hoitoalan kouluista on poistettu pääsykokeet vanhuspalvelulaissahan on henkilöstöä koskeva säännös kahdennessakymmenennessä pykälässä ja se edellyttää että toimintayksikössä on oltava henkilöstö jonka määrä ja tehtävärakenne vastaavat iäkkäiden asiakkaiden toimintakyvyn edellyttämää palvelun tarvetta

uudistettiin ikäihmisten palvelujen laatusuositus ja sinne jäi mitoitukseksi nolla pilkku viisi mutta sinne tuli aivan uusia kohtia liittyen välittömään asiakasaikaan välittömällä asiakasajalla mittaroidaan sitä miten hoitaja on hoidettavansa vierellä ja mitä töitä tehden hänet lasketaan tähän

täällä on muun muassa mainittu että asiakkaan omaisten ja omaishoitajan tukeminen ja puhelin ja muu tekninen yhteys asiakkaan kanssa luetaan myös se jos käy kaupassa minä ihmettelen sitä miksi hoitajan ollessa pois potilaan tai asiakkaansa viereltä hänet lasketaan hoitajamitoitukseksi kyllähän hänen pitää olla siellä potilaan vieressä arvoisa puhemies täällä on muistutettu meitä opposition jäseniä siitä mitä me teemme kuntapolitiikassa minun mielestäni pitää elää niin kuin opettaa ja ne asiat mitä me täällä valtakunnan tasolla teemme olisi hyvä viedä ja jalkauttaa sinne kuntapolitiikkaan vanhusasiamiehestä olen tehnyt muun muassa talousarvioaloitteen niin täällä kuin myös espoon valtuustossa valtuutettuna kilpailuttaminen ja hankintalaki olen ottanut eduskunnassa siihen kantaa tehnyt kirjallisen kysymyksen olen tehnyt saman myös espoon valtuustossa kysyen ja vaatien sitä että kaupunki kilpailuttaisi sillä tavalla että aina ei tarvitse olla halvinta vaan että laatukin ratkaisisi entä hoitajamäärät sitten kyllä espoossa perussuomalaiset ovat tehneet kaikkensa että hoitajia lisätään tästäkin on valtuustokysymys ynnä muita toivomuksia eli pitää tehdä myös siellä kotipuolessa näitä asioita eikä vain puhua täällä arvoisa puhemies potilasturvallisuus äärettömän tärkeä asia luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu ovat niitä jotka kuulevat sen hädän kun työkentällä ei ole kaikki hyvin kun henkilöstöä puuttuu tai tai työ on muuten raskasta ja vaikeaa haipro järjestelmä otettiin suomessa käyttöön joitakin vuosia sitten se on sitä omavalvontaa sinne kirjataan tapahtuneet potilasvahingot ja lääkevahingot ja niitä seurataan niitä analysoidaan ja niistä opitaan olisi hyvä tietää kuinka monessa hoitolaitoksessa on tämä haipro käytössä sen tulisi olla myös vanhustenhoivassa potilasvahingot vaaratilanteet läheltä piti tilanteet kirjataan ja niistä opitaan ja tämä kaikki on otettu malliksi ilmailuteollisuudesta ja ilmailualalta ja näin sitä kehitettiin kiitos

arvoisa herra puhemies edustaja pakkanen kiinnitti huomiota mielestäni erittäin tärkeään vähälle huomiolle tässä tämän päivän keskustelussa ja se on tämä tradeka konserni kysymys täällä ovat sdpn ja vasemmistoliiton edustajat eero heinäluoma ilkka kantola antti lindtman paavo arhinmäki maria guzenina ja li andersson tradekan valtuuston jäseniä ja tradeka konserni on ollut tämän esperi caren kanssa kaupallisessa yhteistyössä ja sillä otsikolla että pannaan hynttyyt yhteen ja tehdään hoivabisnestä nyt tietysti tämä yhteistyö on irtisanottu kun jäivät kiinni siitä että tätä on tehty mutta tämä on kyllä sellainen asia että tämä kytkös näillä edustajilla tähän kaupalliseen hoivabisnekseen siis sdpn edustajien ja vasemmistoliiton edustajien kytkös kaupalliseen hoivabisnekseen on niin läheinen että se olisi kyllä tämän keskustelun yhteydessä ollut syytä tarkemmin selvittää tämä ei voi

arvoisa puhemies nämä viimeaikaiset uutiset hoidon puutteista ja vaikeuksista hoitopaikoilla minusta ovat niin kuin vanhan kertausta niitä uutisia on tullut pitkin aikaa jo aikoja vuosia sitten ensimmäisiä kertoja ja ja näihin on koetettu kiinnittää enempi ja enempi huomiota mutta kuitenkin joku menee aina pieleen näissä hommissa kun puhutaan ja sen riittävyydestä ja hoitajien jaksamisesta on huomioitava myös asioita liittyen hoitajien työsuhteeseen ainakin tuolla itä suomessa meillä on tilanne se että hoitajat ovat iältään jo huomattavasti

suomen keskivertoa iäkkäämpää porukkaa ja siellä tämmöinen jaksamispuoli on ollut tiukilla ja kun on koettanut esittää esimerkiksi meidän kotipaikkakunnalla sitä että palkataan nuoria tilalle ettei tule sairauspoissaoloja ja niin aina tulee jonkunlainen rahapula tai joku muu syy siihen mutta kuitenkin se kierre jatkuu samalla tavalla

tarvetta silloin kun hoitaja väsyy ja on tosi heikossa tilanteessa siinä ettei pysty tekemään töitä ja saa sairaslomaa siihen tulee joku sijainen tilalle tai sitten tehdään ylitöillä mikä on vielä pahempi asia koska se vie enempi rahaa yhteisestä kassasta niin näkisin että nyt olisi se vaihe ainakin tuolla itä suomen suunnalla palkata entistä enemmän nuorempia työntekijöitä hoitotyöhön lisää sitten jos mietitään johtamisen tasoa niin sekin heittelee hirmu paljon eri paikkakunnilla on todella taitavia hyviä johtajia jotka työntekijät huomioon ja toisaalta sitten on tilanteita missä niin kuin täälläkin on kuultu työntekijät eivät uskalla sanoa puutteista koska pelkäävät oman työpaikkansa puolesta tämä on minusta tämmöinen työsuojelullinen asia mikä pitäisi saada sillä tavalla hoidettua kuntoon että kun ihmiset työpaikalla kehittävät sitä työtään olipa mistä työstä tahansa kysymys tuovat puutteita esille ja kertovat mikä menee pieleen ja mikä onnistuu hyvin niin siinä yhdessä tehdään ne ratkaisut ja parannetaan työilmapiiriä ja ja työn tekemisen taitoa ja sillä tavalla vietäisiin asioita eteenpäin nämä ovat semmoisia puutteita mihinkä pitäisi tavallaan meidän kuntien johdonkin ottaa kantaa ja puuttua niihin asioihin miten ne hoidetaan kuntoon

sitten olen miettinyt näitä tulospalkkausasioita ja ne ovat semmoisia mitkä pitäisi tavallaan jakaa koko porukalle eikä olla työnjohdon oikeuksia koska niissä tuppaa tulemaan se että ahneus vie kaiken hauskuuden työnteosta jonkunnäköistä rajaa siinä pitäisi olla sillä tavalla mitenkä ohjataan myös

sillä tavalla sillä tavalla viedään eteenpäin asioita sitten kun puhutaan tästä hoitajamitoituksesta ja sen viemisestä lakiin niin meidän pitää muistaa aina se tosiasia että eihän näitä lakeja tehdä sitä varten että meillä on hyviä työnantajia hyviä työpaikkoja ja hyviä hoitopaikkoja vaan niitä tehdään niitä huonoja varten että niitten tasoa saadaan jollakin tavalla nostettua mutta meidän pitäisi olla niin paljon viisaita sitä lakia että malliesimerkki ei ole se meidän laki vaan hyvien hoitopaikkojen hyvien hoitotapojen ja ja hyvien mitoitusten kohde että sieltä otetaan oppia ja että niitä ohjeita noudatettaisiin noudatettaisiin ja että sieltä saataisiin se parempi hoitotyö vietyä eteenpäin niin että vanhukset voivat hyvin siellä hoitopaikassa heillä on hyvät olot ja heitä huomioidaan tarpeeksi meillä on hirmu paljon suomessa hyviä niin yksityisiä kuin julkisia hoitopaikkoja mistä olisi paljon oppimista ja eri kuntien yhteistyöllä voidaan katsoa kuinka tämä parhaiten hoidetaan ja sieltä voisi ottaa oppia

arvoisa puhemies tulin juuri äsken turusta jossa osallistuin ikäihmisten asioita käsittelevään

muistan kun ihan ensimmäisissä julkisissa puheenvuoroissani kaipasin meille kuntapäättäjille normiohjausta vanhustenhoitoon toivoin normiohjausta jotta laki määräisi esimerkiksi riittävän henkilökunnan määrälle reunaehdot joita olisi pakko noudattaa eikä esimerkiksi henkilöstöstä voisi kunnissa säästää no parissakymmenessä vuodessa paljon on muuttunut väestömme on ikääntynyt edelleen tavoitteeksi on otettu että mahdollisimman moni ikäihminen voisi asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään ympärivuorokautisen hoivan piiriin tulevat vanhukset ovat yhä huonokuntoisempia henkilöstön minimimäärästä on olemassa edelleen vain suosituksia hyvääkin on tapahtunut viime vaalikaudella eduskunta päätti vanhuspalvelulaista joka toi paljon parannusta ikäihmisten hoitoon ja hoivaan suuri pettymys kuitenkin oli kun sipilän hallitus säästöjen toivossa heikensi tuota lakia vanhuksen tueksi tarkoitetusta vastuutyöntekijästä luovuttiin ja samalla laista poistettiin listaus vanhuspalvelulaissa kunnilta vaadittavasta erityisasiantuntemuksesta hallitus poisti näin vanhuslaista maininnat esimerkiksi gerontologian ja geriatrian osaamisesta tätä voi vain ihmetellä miten erityisosaamisen vaatimuksista luopuminen voi olla järkevää tai edes säästää mitään myös hoidon laatusuosituksia on heikennetty ja vaatimuksia kevennetty mitoituksia väljennetty niin että työntekijöitä on voitu aiempaa laajemmin laskea mukaan monessa hoitopaikassa hoitohenkilöstö tekee myös tukipalveluita siivoaa tai laittaa ruokaa toisaalta mitoitusta kierretään myös haamuhoitajilla eli työvuorolistoille merkityillä henkilöillä jotka eivät kuitenkaan ole näitä työvuoroja tekemässä valtaosa vanhuksista asuu omassa kodissaan heistä säännöllisen kotihoidon piirissä on noin viisikymmentäviisituhatta vanhusta kotihoidossa on yhä huonokuntoisempia vanhuksia ja osa heistä tarvitsisi huomattavasti tehostetumpaa hoitoa kuin kotihoitokäynneillä voidaan antaa merkittävä osa kotihoidonkin parissa työskentelevistä kokee olevansa työstään ylikuormitettuja ja rasittavuuden on koettu viime vuosina työntekijät ovat huolissaan oman työnsä laadusta jatkuvan kiireen vuoksi ja monet harkitsevat alanvaihtoa vanhustenhoidon tilanteen korjaaminen ei voi jäädä odottamaan tulevaisuuden sote ratkaisua ikääntyneiden ihmisten palvelutarpeisiin tulee vastata oikea aikaisesti vanhuspalveluiden tasoa tulee parantaa uusia toimintatapoja ja henkilöstön osaamista kehittämällä saattohoito on pantava kuntoon

on avainasemassa potilasturvallisuuden varmistamisessa viimeistään nyt on kuitenkin käynyt selväksi että omavalvonta ei ole riittävää se ei ole kattavaa eikä yksinkertaisesti pysty takaamaan heikommassa asemassa olevien ihmisten oikeuksia ja turvallisuutta tapaukset osoittavat että valvontaviranomaiset ovat ylityöllistettyjä eikä heillä ole ollut riittäviä resursseja puuttua epäkohtiin pitkään havaittujen puutteiden olisi pitänyt herättää viranomaiset tehostamaan valvontaansa ja puuttumaan epäkohtiin paljon ripeämmin ja hallituksen olisi pitänyt näihin hätähuutoihin tarttua valvontaa tulee tehostaa ja sen laatua tulee parantaa tämä koskee niin palvelutuottajia palveluiden järjestäjiä kuin aluehallintovirastoja ja valviraa on käytävä välittömästi läpi valvovan viranomaisen toimivaltuudet ja tarkasteltava käytetäänkö valvonnassa kaikkia lain suomia valtuuksia täysimääräisesti vai tarvitaanko niiden vahvistamista edelleen ilman etukäteisilmoitusta tehtävien tehtävien pistokokeiden osuutta valvonnassa pitää lisätä työntekijöillä ja omaisilla on oltava mahdollisuus myös anonyymiin ilmoitukseen viranomaisille laiminlyönneistä tai puutteista hoidossa nämä viestit on otettava vakavasti vanhustenhoidon tason turvaamiseksi ja valvonnan tehostamiseksi tulee myös perustaa vanhusasiainvaltuutetun virka valtuutetun tehtävänä olisi toimia itsenäisenä ja riippumattomana valtakunnallisena vanhusten edunvalvojana joka muun muassa valvoo vanhusten oikeuksien toteutumista ja seuraa vanhustenhoidon tilan kehittymistä

kun tuo ensimmäinen puheenvuoro meni niin juosten juoksutaustan vuoksi unohdin sanoa yhden oleellisen asian jonka haluan vielä tässä sanoa elikkä työntekijöillä on meillä lain mukaan velvollisuus ilmoittaa epäkohdista ja työnantajalla ja yrityksellä on velvollisuus puuttua niihin välittömästi tämä olisi yksi keino jolla tuota niin sanottua omavalvontaa voitaisiin toteuttaa mutta se ei käytännössä toimi mielestäni kun super viestii vaikkapa esperi caren puolelta sitä että että ne työntekijät jotka ovat ilmoittaneet näistä puutteista ja niistä kohtuuttomuuksista mitä hoivassa on ovat joutuneet vastatoimien kohteeksi heitä on irtisanottu tai

henkilöstöä mahdollisimman pian on riittävästi olemassa kun tämä eduskuntakausi alkoi silloin alkuvaiheessa vaikkapa pirkanmaalla työvoimapoliittiseen lähihoitajakoulutukseen oli vaikeampi päästä kuin tampereen lääketieteelliseen sen vuoksi että halukkaita oli mutta noita koulutuspaikkoja ei ollut tarjolla tämä kertoo siitä että vaikka ala on raskas ja siellä on puutteita kuitenkin meillä on myös halukkaita jotka olisivat valmiita tuota tärkeää työtä tekemään ja sen vuoksi kun lisäbudjettia on hallitus lupaillut

historiasta on aina helppo nähdä kulloisenkin aikakauden sokeat pisteet asiat joiden puolesta kaikki toimivat vaikka jälkikäteen jälkikäteen ne osoittautuvatkin suuriksi virheiksi jopa historian murhenäytelmiksi vaikeampaa on nähdä tässä ajassa ne asiat jotka tulevaisuudessa tunnistetaan oman aikakautemme sokeiksi pisteiksi yksi sellainen asia on juuri sellainen asia on myöskin tulosjohtamisen oppien suora soveltaminen sosiaali ja terveydenhuoltoon sen vuoksi olemme tulleet tähän pisteeseen pisteeseen jossa jossa nyt olemme on muistettava että tämä välikysymys koskee myös muita haavoittuvassa asemassa olevia kuten vammaisia lastensuojelun lapsia ja päiväkotien lapsia

näillä eri eri ryhmittymillä on omat ongelmansa ja omat tarinansa esimerkiksi vammaisten omaiset ovat nostaneet esiin aivan samanlaisia epäkohtia jotka johtuvat siitä että kilpailutuksen jälkeen minimihinnalla toteutetaan palveluita jotka sitten sitten johtavat puutteisiin ja jopa laiminlyönteihin näissä näissä yksiköissä se että yksiköt ovat voineet toimia jopa kokonaan ilman hoitajaa on voinut olla tunnin ajan täysin ilman hoitajaa on minulle vanhana vanhustyötä tehneenä täysin käsittämätön asia se oli itse asiassa asia mitä ensi alkuun pidin ikään kuin hoitajien moraalikatona kunnes sitten selvitin tilannetta kyse on siis todella siitä että että näitä työaikoja on niin paljon supistettu ja pätkitty että syntyy ikään kuin tällainen tyhjiö jos listoissa ei ei ole

käsittämätöntä aamuvuoro vaihtuu silloin kun iltavuoro tulee iltavuorolaiset vaihtuvat silloin kun yövuoro tulee yövuoro vaihtuu silloin kun aamuvuoro tulee ja aina saattaen vaihdetaan vaihdetaan tämä hoitotyö ja nämä vanhukset seuraavalle seuraavalle hoitajalle mutta jos työnantaja kohtelee työntekijää huonosti niin pahoinvointi näkyy väistämättä myöskin asiakkaissa niin kuin esimerkiksi tällaisessa tilanteessa että jos sinulle yksinkertaisesti ei anneta sellaista työaikaa jolla voisit huolehtia siitä että siirrät seuraavalle hoitajalle hoitajalle asiakkaasi niin pikkuhiljaa se alkaa myöskin näkyä asenteessa näiden hoitajien osalta enkä yhtään syytä heitä siitä

arvoisa herra puhemies uskon että nuoret haluavat kouluttautua hoitoalalle ainakin itse kannustan heitä siihen suuresti arvostan äärettömästi lähihoitajakoulutusta ja lähihoitajia ja nuoret näkevät sen arvostettavana ammattina välillä tuntuu että eduskunnassa on empatiavaje välillä tuntuu että politiikka hallitsee kaikkea minkä värinen pelipaita sinulla on päällä sen mukaan toimitaan ja niitä asioita viedään eteenpäin toivoisin että vanhustenhoidon teema ja asia on meille kaikille yhteinen huolimatta siitä mitä puoluetta edustamme ja veisimme hyvää vanhustenhoitoa eteenpäin arvoisa puhemies haluaisin haastaa hallituksen vierailemaan niissä paikoissa missä on suuria epäkohtia ja mistä mistä olemme nyt kuulleet näitä kovia uutisia samalla kun he vierailisivat siellä he kysyisivät itseltään haluaisivatko oman isän tai äidin sinne hoidettavaksi tai haluaisivatko kenties itse sinne hoidettavaksi ja laittaisivat vielä käden sydämelle ja

eli sydämen äidinkieltä tulisi puhua vanhana muutama sana arvoisa puhemies vielä sotesta sotessa voi käydä niin että hoivapaikka on se joka valitsee jos monisairas henkilö hakee itselleen valinnanvapauden kautta hoivapaikkaa ja jos hän on monisairas raskaasti hoidettava voikin hoidettava voikin olla niin että hoivapaikka ei häntä vastaanota vaan ilmoittaa että ei ole ja silloin valinnanvapaus ei toimi täällä on monessa puheenvuorossa korostettu sitä että sote pitää saada maaliin viikko sitten kyselytunnilla ministeri orpo moneen otteeseen vastasi että sote pitää viedä maaliin minua huolestuttaa se millaiseen maaliin me sen soten viemme mikä on ikäihmisten vanhusten kohtalo kaikilla ei ole nettiliittymiä ei mahdollisuuksia käyttää tietokonetta ei mahdollisuuksia tehdä niitä valintoja eikä löytää sitä hyvää hoivapaikkaa ei ole rahaa on pienituloisia eläkeläisiä hoivapaikkoihin varmasti tulee palvelutarjontaa ja sitä että toivotaan että asiakkaalla olisi myös mahdollisuus ostaa niitä lisäpalveluja asiakasmaksulaki nostaa asiakasmaksuja lääkärikäyntejä voidaan veloittaa enemmän kuin kolmesta käynnistä mikä nykyisen lain mukaan menee eli olla vaikka kymmenen käyntiä mitkä veloitetaan kunnes maksukatto on täynnä olen erittäin huolissani siitä riittävätkö ihmisten rahat kannan suurta huolta vanhuksista maakunnan velvollisuus on hoitaa viime kädessä ihminen vanhana hoitajana pelkään olen työskennellyt kaksikymmentä vuotta helsingin kaupungilla virassa ja liki viisi vuotta yksityissektorilla ja nähnyt siinä nivelvaiheessa sen millä tavalla maailma muuttui ja vanhusten hoito muuttui en halua arvostella yksityissektoria siellä on äärettömän hyviä toimijoita äärettömän hyviä hoitajia kannustusta sitä on myös kuntasektorilla mutta siitä huolimatta kannan huolta siitä käykö niin että jos tällainen yksityinen palveluntuottaja ei vastaanota monisairasta paljon hoitoa vaativaa kahden hoitajan hoidettavaa henkilöä maakunta hoitaa ja onko meillä maakunnissa sitten kaikkein raskaimmat asiakkaat hoidettavana ja siinä me olemme suuren kysymyksen äärellä mistä me löydämme ne hoitajat ihan oikeasti mistä me löydämme ne hoitajat ja vielä sananen kielitaidosta minun mielestäni sydämen äidinkieli äidinkieli on äärettömän tärkeä ikäihmisen kohdalla mutta se myös ennalta ehkäisee potilasvahinkoja on erittäin tärkeää että kun meille tulee kansainvälisiä opiskelijoita ja he käyvät täällä koulunsa niin he opiskelevat sen suomen kielen tai ruotsin kielen siinä rinnalla koska se on ensimmäinen askel siihen potilasturvallisuuteen

arvoisa

täällä on hyvin tullut esille myös se että me tarvitsemme hoitajia tulevaisuudessa entistä enemmän hoitajamitoituksen nosto on on toimi jolla me pystymme varmistamaan myös sen että työolot hoitolaitoksissa ja vanhustenhoidossa laajemminkin ovat sellaiset että hoitajat pystyvät tekemään sen työnsä niin kuin he itse tietävät miten se pitäisi tehdä että heillä on riittävästi aikaa

he itse kokevat että se pitäisi tehdä sen takia on äärimmäisen tärkeää että jotta me tulevaisuudessa saamme hoiva alalle lisää työntekijöitä sillä me tiedämme että että väestömme ikääntyy me tarvitsemme hoitajia entistä enemmän hoivatyö on se ala joka tulee kasvamaan niin siitä että tämä ala on jatkossakin houkutteleva ei ei riitä se pelkkä lähimmäisenrakkaus eikä se suuri sydän mikä hoitajilla on jos ei ole aikaa tehdä työtä kunnolla ja itse asiassa on siinä kyllä palkkakysymyskin jos miettii miten vaativaa työtä hoitajat tekevät niin niin palkka ei kyllä kerro sitä kuinka työ aidosti on ja on valitettavaa että että se arvostus ei näy siinä palkassa se että että jatkossa todellakin nuoret hakeutuvat alalle tai tai miksei vanhempanakin hakeuduta alalle vaatii sen että tiedetään että olosuhteet ovat hyvät ja pystyy tekemään työnsä kunnolla ja siksikin on

puhemies sanoisin että alhaista edustaja kopra te hyvin tiedätte että sdp ajoi kovin voimakkaasti jo viime kaudella lakiin siis lakiin joka ensinnäkin saatiin aikaiseksi tätä hoitajamitoitusta ja juuri teidän edustamastanne puolueesta johtuen

tulkoon se nyt vielä kertaalleen selväksi että kyllä edelleen yhä edelleen kannatamme sitä että hoitajamitoitus lakiin saadaan ja että se saadaan lakiin nolla pilkku seitsemän suuruisena mutta mitä tulee sitten muuhun keskusteluun niin olen vähän niin kuin hämilläni siitä että että nyt hoetaan sitä tai vedotaan siihen että näistä vanhustenhuollon ongelmista ei olisi soveliasta puhua koska se vaikuttaa alan houkuttelevuuteen että se jollain tavalla ikään kuin heikentäisi imagoa että me nyt käymme täällä täällä tällaista keskustelua kyllä se on kuulkaa niin että hoitoalalle kukaan ei hakeudu tai jätä hakeutumatta hakeutumatta tämän keskustelun johdosta eivät ihmiset tätä keskustelua itsessään kavahda päinvastoin nyt alkaa olla jonkunnäköinen toivo siitä että

saada aikaan joku muutos alan imagoa ja houkuttelevuutta heikentää vain ja ainoastaan se että hoitotyötä ei pysty tekemään tavalla jonka kokee arvokkaan ja hyvän vanhuuden mukaiseksi tämä on se syy minkä takia alalta ihmiset myöskin pois hakeutuvat sitä mitä he ovat koulutuksessa oppineet millaista pitäisi olla arvokas vanhuus ja hyvä hoitotyö he eivät pysty käytännössä toteuttamaan resurssit ovat aivan liian vähäiset juuri sen takia me tarvitsemme tämän sitovan hoitajamitoituksen lakiin ja me tarvitsemme sen nyt se saa aikaan ikään kuin toivoa siitä että että nyt jotain on muuttumassa ja alalle voi hakeutua ja alalla voi pysyä mitä tulee sitten sitten tähän tähän ikään kuin ikään kuin kuntoisuuteen tai siihen minkä tasoisia ihmiset ihmiset siellä ovat kun hoidetaan on aivan eri hoitaa muistisairasta kuin vaikka saattohoidossa olevaa sen tiedän itse itse omastakin kokemuksesta mutta muistuttaisin nyt siitä että nykyisessä vanhuspalvelulaissa olisiko muistaakseni kahdeskymmenes pykälä puhutaan henkilöstöstä ja siellä on tämä hoitoisuus jo huomioitu sitä varmaan voidaan terävöittää mutta se on siellä jo sen lisäksi tarvitsemme siihen nyt sen

arvoisa puhemies jos tämä hoitajamitoitus olisi sdplle todellakin niin tärkeä asia kuin te yritätte edustaja salonen meille nyt uskotella niin on perin eriskummallista ettei se ole tässä joka valmistui noin kaksi viikkoa sitten se ei ole millään tavalla siellä teidän se valmistui kaksi viikkoa sitten ja vaalit ovat aivan ovella tämä kyllä mielestäni antaa aivan perustellusti aiheen kysyä ja pohtia ääneen sitä mikä teidän todellinen motiivinne tämän välikysymyksen teossa ylipäätään on ja mielestäni se on poliittinen opportunismi tietenkään tämä hoitajamitoitus ei ole täällä vaaliohjelmassa sen takia että tätä kohua ei ollut syntynyt vielä silloin kun teitte tätä vaaliohjelmaa kaksi viikkoa sitten no nyt tässä on kohua ollut käytätte sitä hyväksenne poliittisten päämäärien saavuttamiseksi

edustaja salonen puhutaan vasta sen jälkeen kun puhemies on myöntänyt puheenvuoron nyt myönnän teille puheenvuoron en äsken
edustaja kopra minä suorastaan tulistun siitä mitä te sanotte olen ollut kohta kahdeksan vuotta kansanedustajana käykääpäs katsomassa kuinka monta puheenvuoroa olen käyttänyt vanhustenhuollosta ja sen resursseista käykää ihan aidosti katsomassa ja tulkaa sanomaan minulle että minä käytän täällä puheenvuoroja ollakseni poliittinen opportunisti kuinka monta puheenvuoroa kuinka paljon te olette ajanut tätä asiaa kuinka monta puheenvuoroa te olette pitänyt kuinka paljon te olette tehnyt tekoja sen eteen päinvastoin tästä asiasta minä suunnattomasti tulistun tiedän tasan tarkkaan että keskustelua on käyty myöskin puolueen osalta sen osalta että me haluamme saada nimenomaan nämä henkilöstömitoitukset ja me olemme todenneet sen siellä että on oltava riittävästi henkilöstöä ja meidän mielestämme riittävästi ei ole nolla pilkku viiden vaan se on nolla pilkku seitsemän ja se on saatava saatava siihen lakiin ja mikäli me olemme seuraavassa hallituksessa niin tämän eteen tulemme tekemään työtä ja sitten voidaan katsoa ja punnita se mitkä ne teot teot todellisuudessa ovat mutta minua todella suututtaa suututtaa tämä asia koska tiedän tasan tarkkaan mitä

arvoisa rouva puhemies totean vain ihan lyhyesti tähän sen että kun vaaliohjelmassanne käytätte termiä riittävästi niin siitä me kyllä kokoomuksessa olemme ihan samaa mieltä ehkä tässä on yhteinen polku vielä vanhustenhoidossa on oltava riittävästi resursseja

arvoisa puhemies pyysin tämän puheenvuoron siksi kun unohtui yksi tärkeä asia tuohon vanhuspalveluun liittyen nimenomaan tämmöinen vanhusten oikeusturva asia etenkin kotipalvelun puolelta tämä tulee näkyviin aika paljon se kun hoitajia on liian vähän ja ne käyntikerrat ovat vain sitä että jaetaan lääkkeitä ja jotakin muuta pientä tehdään mennessä se hoitoaika ei jää kovin pitkäksi kuitenkin näille kaikille hoidettaville on tehty hoitosuunnitelma minkä mukaisesti heitä pitäisi hoitaa ja toteuttaa se hoitohomma kokonaisuudessaan ja siitä palvelusta he vielä maksavat

ottaa maksun siitä hommasta ja kun rupeaa miettimään sitä että kun ei kerkiäkään olemaan tarpeeksi kauan siellä paikan päällä ja hoitamaan niitä tehtäviä niin mikä on tämän hoidettavan kuluttajasuoja hän maksaa kuitenkin täyden maksun siitä palvelusta mutta ei saa sitä kuitenkaan ja minusta on huomioitava tämmöinenkin asia tätä vanhuspalvelua kehitettäessä jotta nämä vanhukset saavat vastineen sille maksulle mikä siihen pitää varata riittävästi aikaa ja riittävästi

se on todellakin niin että kun laitospaikkoja on vähennetty niin laitoshoidossa olevien kahdeksankymmentä vuotta täyttäneiden osuus on puolittunut vuodesta kaksituhattaneljätoista eli meillä on todellakin kotihoidossa myös iso ongelma sieltä puuttuu hoitavia käsiä mutta siellä on entistä huonokuntoisempia ihmisiä edustaja kopra on tietysti ymmärrettävää että teidät on laitettu tänne surman suuhun niin sanotusti keskustelemaan tästä tästä vanhustenhoitotilanteesta ette ole sote valiokunnan jäsen ja siinä mielessä nämä asiat ovat hyvin hyvin lähellä meitä jotka taas olemme sote valiokunnan jäseniä jotka olemme työskennelleet siellä alalla ja voimme sanoa että hoitohenkilöstöä pitää olla riittävästi ja minä en en näe yhtään huonona enkä pahana asiana sitä että jos me nyt kuulemme tämän että haamuhoitajat ovat vallanneet suomen kasvottomat suomen kasvottomat pääomasijoittajat hakevat vain tuottoa välittämättä siitä kenenkä kustannuksella sitä tehdään ihmisiä hoidetaan huonosti ihmisiä kaltoinkohdellaan on tapahtunut potilasvahinkoja ihmisiä kuolee niin eikö meidän jokaisen kansalaisvelvollisuus ole polkaista jalkaa ja sanoa että nyt tämä riittää minä teen lakialoitteen me teemme lakialoitteen me ryhdymme vaatimaan kovempia toimia

mikä se vanhustenhoidon tilanne on koska on sen äänenä täällä ja hoitaja ei ikinä unohda sitä kenen ääni hän on hoitajan tehtävänä on aina laittaa laastari ja yrittää auttaa ja ja lievittää ja ja parantaa tätä maailmaa koska se on se vala minkä me olemme myös vannoneet kun me valmistuimme ja siinä mielessä minä minä paheksun itsekin sitä keskustelua että että täällä kerätään poliittisia irtopisteitä niin tämä on poliittinen maailma mutta kuten äsken puheenvuorossani sanoin eduskuntaa vaivaa empatiavaje koko suomea vaivaa empatiavaje ja se että kaikki asiat ovat sitä millainen pelipaita sinulla on päällä ja sen varjossa tehdään suuria mittavia päätöksiä jos sinulla sattuu olemaan sitten eri puolueen pelipaita päällä minä näkisin että jokainen meistä vanhenee jokainen tarvitsee jossakin vaiheessa apua ja uskokaa tai älkää elämä on äärettömän lyhyt kaikki eivät kaadu saappaat jalassa vaan tarvitsemme sitä loppuajan hoivaa ja vielä saattohoidosta olen siitäkin tehnyt lakialoitteen meillä ei ole minkäänlaista lainsäädäntöä saattohoitoon ja pidän äärettömän tärkeänä olen kokemusasiantuntija sieltä se näkemys kumpuaa että sillä hetkellä kun on saattohoidon tilanteita pitää olla ylimääräistä henkilöstöä pitää olla sijaishenkilöstöpoolia niin kuin meillä hoitoalalla sanotaan auttamassa silloin me olemme ihmisten asialla huolimatta siitä mikä pelipaita on päällä

arvoisa puhemies edustaja juvonen puhui erittäin hyvin poliittisten irtopisteiden keräily voisi ehkä sellaisessa tilanteessa tuntua oikealta kun olisi havahtunut tähän tilanteeseen juuri nyt olen itse kuten jo aikaisemmassa puheenvuorossakin kerroin tehnyt lukuisia ilmoituksia eri tahoille valvontaviranomaisille kun olen saanut yhteydenottoja vakavista puutteista vanhustenhuollossa muun muassa on ilmoitettu että säästötoimenpiteinä on on vaikka viety vanhuksilta jälkiruuat koska on katsottu että niistä saadaan säästöä aikaiseksi viriketoiminta on täysin lakkautettu ja on sanottu että joku saa ottaa ottaa viriketoiminnan hoitaakseen on myöskin peitelty vakavia vakavia ongelmia joita joita yksiköissä on ollut olen itse pyrkinyt omalla toiminnallani tuomaan nämä tietoon myöskin valvontaviranomaisille ja pyrkinyt kuin sitäkin kautta tämä todellisuus tulisi tulisi julki ja ja saisimme saisimme tähän stopin

eli eli nämä asiat eivät todellakaan ole tulleet yllätyksenä tai nyt tässä hetkessä päinvastoin olen kantanut tästä huolta pitkään kyllä tämä on ollut ollut ja on edelleenkin taakkana tuolla tuolla hartioilla enkä usko että se nyt vielä tähänkään tähänkään päättyy ihan varmasti tästä vielä käymme keskustelua kotihoidon tilanne on on aivan oma asiansa erilleen siellä myöskin odottaa ja on jo sellaisia epäkohtia jotka vaativat ratkaisua nopeasti koska kotihoidossa on on niin paljon asiakkaita jotka eivät sinne kuulu ja jotka kaipaisivat toisenlaista hoivapaikkaa ja se tilanne kyllä myöskin riistäytyy käsistä no puhutaan sitten muutama sana vielä sote uudistuksesta koska sekin on noussut tässä ikään kuin ratkaisuna että että sote uudistus on on nyt sitten jotain sellaista joka ratkaisee nämä nykyisen järjestelmän ongelmat joista tämäkin nyt nyt sitten on on esimerkkinä on sanottu että sote uudistuksessa valinnanvapaus tuo sen että sitten voi vain vaihtaa paikkaa jos jos palvelu palvelu ei jossain paikassa ikään kuin toimi puhutaan vähän niin kuin senkaltaisista palveluista kuten vaikka ravintola että jos tänään saan ravintolassa huonoa palvelua niin minun on aika helppo huomenna mennä toiseen paikkaan ja olla käyttämättä sitä mutta kun tässä ei puhuta senkaltaisesta palvelusta nämä ihmiset muuttavat sinne tauluineen kimpsuineen ja kampsuineen ja omaiset laittavat laittavat ja antavat oman panoksensa siihen että nämä ihmiset saadaan saadaan muutettua sinne yksikköön sen jälkeen kestää aikaa että he totuttautuvat uusiin ihmisiin ympärillään uuteen kotiin ei sieltä niin helposti vain lähdetä pois ja todeta että tänään tänään kun palvelu on huonoa niin menenpäs johonkin uuteen paikkaan ja sitten ehkä taas vaihdan seuraavaan

arvoisa herra puhemies tässä edellisessä puheenvuorossa just hyvin todettiin tämän nykyisen tilanteen ongelma elikkä kun se hoitopaikka tulee valituksi tai osoitetaan vanhukselle niin sieltä ei todellakaan pääse tällä

hoitopaikka on hyvä mutta jos sattuu näin että saa huonon hoitopaikan missä saa huonoa hoitoa niin ei sieltäkään

niin kauan kuin se järjestelmä nykyjärjestelmä tuottaa uuden ja paremman paikan ja me kaikki tiedämme että se on kyllä äärimmäisen vaikeaa on se sitten yksityinen tai julkinen paikka ja kyllä se kohtalo on sitten kokea sitä huonoa hoitoa valitettavasti tämä on tämän nykyjärjestelmän ongelma siinä mielessä tämä sote uudistus minun mielestäni antaa enemmän valinnan mahdollisuutta ja

mutta tähän toiseen keskusteluun mitä edustaja kopra tuossa asiallisesti nosti niin minun mielestäni on tärkeää täällä eduskunnassa käydä keskustelua hyvä että vanhusten mutta myös siitä miten mennään kohti vaaleja kun puolueet nyt sitten lupailevat vaaleihin tämä on että demareitten vaaliohjelmassa ei mitoitusta mutta nyt täällä pikaista lainsäädäntöä edellytetään että tämä on nyt helppo homma järjestää ja näin onhan tämä ristiriitaista kun näihin vaaliohjelmiin on kuitenkin tapana vedota ainakin nyt kun ollaan tässä neljä vuotta salissa kuunneltu jatkuvasti oppositiolta kuulee hallitukselle sitä kysymystä että miksi esimerkiksi opiskelijoitten asioista on leikattu kun luvattiin että niistä ei leikata vaaliohjelmassa luvattiin ettei leikata nyt syytetään nythän tässä varmaan käy niin että jos demarit ovat hallituksessa

sitten jos ette tule olemaan siellä hallituksessa mikä sekin on mahdollista niin taas ihmetellään sitä nolla pilkku seitsemää että missä se on uskottava tavoite on kovin tietysti ihmeellistä että teidän puolueenne varapuheenjohtaja kotikaupungissaan

oli että tästä vanhustenhoidosta keskustellaan ja edellisen edustajan puheenvuoro oli siinä mielessä hyvä että todetaan että tämä on tärkeä aihe tein siis itse kaksituhattaneljätoista lakialoitteen hoitajamitoituksen kirjaamisesta lakiin ja siinä mielessä oma omatunto on puhdas kahdeksan vuotta eduskunnassa ei päivääkään ei päivääkään ettei joku vanhustenhoitoon liittyvä teema olisi ollut työpöydälläni niitä on todella ollut ja niitä olen vienyt eteenpäin ja siinä mielessä on todella hyvä olo kun on tiennyt mitä siellä tapahtuu on tiennyt sen ja aina vain on miettinyt täällä puhuuko sitä kuuroille korville vai tyhjille seinille missä todellisuudessa tämä eduskunta

laajan suuren keskustelun jälkeen vaikka tvssä tai radiossa niin pyytää saako lähettää terveisiä ja kysynkin nyt arvoisa puhemies saanko lähettää terveisiä tiedän nimittäin että monessa monessa hoivapaikassa tällä hetkellä yöhoitaja on ottanut paikkansa ensimmäinen iltakierto on tehty kello lähentelee puolta yhtätoista kymmenen uutiset on potilashuoneessa katsottu telkkareita ruvetaan laittamaan kiinni ehkä vanhukset asiakkaat käyvät vielä vessassa yöhoitaja auttaa heidät vessaan antaa ehkä unilääkkeen antaa ehkäpä vielä iltapalaksi voileivän lasillisen maitoa tai teetä ja juttelee hieman sitten voi olla myös niitä ikäviä tilanteita että on tulossa yö jolloin saattohoitoa yöhoitaja istuu jo siellä vuoteen vierellä pitää ehkäpä kädestä hoitaa potilaan suuta kostuttaa pyyhkii hikeä otsalta miettii millä lääkityksellä lähdetään menemään yötä kohti

kenet hän voi hälyttää jos tapahtuu jotakin onko mahdollisesti lääkäri onko mahdollisesti takapäivystäjä suuria kysymyksiä ja samalla jossain siellä osastolla yksin valvoen hän miettii kuinka hän huomaa jos naapurihuoneessa soi yöhälytyskello ja hänen pitää mennä sinne vastaamaan

aika mukava jos käy niin että huomenaamuna loppuu viikon valvomisputki ja pääsee taas vapaaviikolle tai sitten se voi olla se ensimmäinen yö siitä valvontaviikosta näinhän se se tahtoo mennä ja siinä putkessa ollaan vuosikausia kaikki joulut töissä ja uusivuosi vapaata tai päinvastoin koska yöhoitajalla on se oma säännöllinen rytmi eli lähetän terveisiä kaikille yöhoitajille suomessa ehkä kuuntelette tätä toivon että jaksatte hyvin ja olette aamulla siellä vastaanottamassa

arvoisa puhemies kyllä vielä pitää kysyä mistä syntyy se epäluottamus teille että te ette voi uskoa sanaani mikä sen epäluottamuksen on aiheuttanut jos täällä teille sanon ja kerron että kyllä meidän vaaliohjelmassamme puhutaan riittävästä henkilöstöstä ja se tarkoittaa meille sitä että että me saamme nolla pilkku seitsemän seitsemän hoitajamitoituksen lakiin miksi te ette voi luottaa sanaani eikö olisi rehellisempää todeta myöskin esimerkiksi vaikka kokoomuksen osalta että me emme tosiasiallisesti tiedä mitä te ajatte en en viittaa teidän vaaliohjelmiinne vaan ihan pelkästään tämän päivän keskusteluun rehellistä olisi sanoa vaikka että me emme kannata nolla pilkku seitsemää ja katsomme että riittävä mitoitus on vaikka nolla pilkku neljä tai nolla pilkku viides minusta se olisi luotettavaa rehellistä puhetta ja sellaista puhetta toivon aitoa keskustelua täällä en syyttelyä jossa jossa on jonkunnäköinen ketunhäntä kainalossa vielä nostaisin sote uudistuksesta esille kun jäi vähän kesken sen että kyllä voisi ajatella niin että valinnanvapauden myötä olisi ikään kuin helppoa vaihtaa sitä paikkaa sitten sellaisissa tilanteissa kun kun ei olla tyytyväisiä paikan paikan hoivaan mutta yritin kertoa ja vähän jäi kesken se mitä yritin kertoa että henkinen kynnys vaihtaa asuinpaikkaa on valtavan korkea

se on omaisillekin ollut suuri helpotus että nyt vihdoin se paikka on saatu ja on todella korkea kynnys siinä kohtaa sanoa että nyt lähdetäänkin vaihtamaan paikkaa usein nämä vanhukset jotka joutuvat pois kodistaan vieraaseen ympäristöön reagoivat monin tavoin heillä on monenlaista oireilua siellä ja taas uusi siirtymä voisi olla heille heidän hyvinvointiaan vahingoittava asia se on siis valtavan korkea kynnys vaihtaa sitä palvelua siksi on väärin antaa tällaisia helppoja lupauksia siitä että no sitten voi vaihtaa vaihtaa paikkaa se ei muuten ole siitä huolimatta että olisi mahdollista sen paikan vaihtaminen kynnys on korkea kodin vaihtamisessa kynnys on aina korkea siksi meidän pitää huolehtia siitä että nämä yksiköt ovat sellaisia että niissä ja asiat ovat kunnossa jotta ihmisen ei tarvitse vaihtaa sitten yksikköön pääsee

arvoisa puhemies haluan ensinnäkin kiittää sekä edustaja juvosta että edustaja salosta asiantuntevista puheenvuoroista ja myös siitä työstä mitä he ovat kyllä tehneet ja tekevät päivittäin sen eteen että että vanhustenhoidon tilanne paranisi

pitkään tämä on asia mistä me kaikki tiedämme että sinne tarvitaan lisää resursseja meidän vanhukset valitettavasti eivät tänä päivänä saa riittävää hoitoa ainakaan eivät kaikkialla siinä on paljon puutteita sen takia tämä keskustelu on ollut niin tärkeä ja sen takia toivon että tämä keskustelu muuttuu teoiksi nyt vaalit

viimeistään tulee korjata tämä tilanne jos tämä hallitus ei siihen ehdi olen ilahtunut siitä että tässä salissa on kuitenkin suuri yhteisymmärrys siitä että vanhustenhoidon asiat täytyy saada kuntoon ja meillä on meillä on yhteinen näkemys siitä että se vaatii lisää resursseja koen että tässä on tänään aika laajasti jaettu arvot myös siitä että tämä on se paikka mihin niitä resursseja pitää laittaa en voi kuin toivoa että tämä kantaa myös vaalien yli siihen kun pitää tehdä niitä konkreettisia päätöksiä kyllä se niin on että että hoitajamitoitus on yksi semmoinen selkeä selkeä perälauta joka sinne lakiin tarvittaisiin jotta me voimme varmistaa sen että sitä hoitohenkilökuntaa on riittävästi ja hoitajilla on aikaa vanhuksille